käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään seitsemän minuuttia

puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

arvoisa rouva puhemies me kaikki haluamme varmasti rakentaa parempaa suomea eiköhän meillä kaikilla ole myös tiedossa että elämme yhtä suomen taloushistorian heikoimmista ajanjaksoista

kilpailukykymme on jäänyt noin viisitoista prosenttia keskeisistä kilpailijamaistamme sen seurauksena työttömyys kasvaa nopeammin kuin muissa eu maissa olemme velkaantuneet nopeammin kuin muut eu maat keskimäärin ja työllisyysaste on kaukana kilpailijamaidemme tasosta uskon että jopa oppositio pääosin yhtyy hallituksen visioon vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi suomesta jossa muun muassa mainitaan näin julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa emme elä velaksi suomessa palkitaan ahkeruudesta työstä ja toimeliaisuudesta kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko suomen voimavarojen hyödyntämiseen ja edelleen julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin turvaamiseksi avoin ja positiivinen asenne toisiimme ja ympäröivään maailmaan tekee suomesta ainutlaatuisen hyvän tämä vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi rakennettu visio ohjaa hallituksen päätoimia kymmenen miljardin kestävyysvajeen nujertamiseksi seuraavilla päätoimilla teemme sovitut säästöt viemme päätetyt rakenneuudistukset maaliin teemme hallitusohjelman mukaiset toimet työllisyyden ja kasvun eteen arvoisa puhemies työllisyys ja kilpailukyky eivät parane itsestään me olemme liian kauan odottaneet ja toivoneet kasvun ihmeen tulevan ja pelastavan hallituskauden työllisyys ja kilpailukykyuudistukset lisäävät työn tarjontaa yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistavat julkista taloutta yli miljardilla eurolla tavoitteena on nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja vahvistaa työllisten määrää sadallakymmenellätuhannella henkilöllä tavoitteena on että investoinnit viimeinkin lähtevät liikkeelle ja ylittävät poistojen määrän käytännön keinona tavoitteeseen pääsemiseksi ovat seuraavat viisi kärkihanketta ensimmäisenä kilpailukykyä vahvistetaan elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla toiseksi työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan kolmanneksi paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan neljänneksi työvoimahallintoa uudistetaan viidenneksi asuntorakentamista lisätään näiden toimien lisäksi hallitus purkaa normeja myös työllisyyden ja yrittäjyyden tieltä noin viidentoista prosentin kilpailukykyeroa hallitus lähtee kuromaan umpeen parantamalla kustannuskilpailukykyä noin viidellä prosentilla lisäksi tarvitsemme maltillisia palkkaratkaisuja ja viimeinen kolmannes tavoitteesta jää yrityksissä ja yhteisöissä tehtävän tuottavuuden tuottavuuden parantamistoimien varaan kaikkien työelämän osapuolten panosta tarvitaan näissä talkoissa mikäli kustannuskilpailukykyhyppy palkkamaltti toteutuvat mitattavalla tavalla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista hallitus luopuu ehdollisista säästötoimista ja parantaa selkeästi palkansaajien ostovoimaa ensi vuoden budjetin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäksi miljardin euron veronkevennyksillä kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi hallitus käynnisti kesäkuussa neuvottelut yhteiskuntasopimuksen solmimiseksi ensimmäinen yritys tehtiin jo hallitustunnusteluvaiheessa kun työmarkkinajärjestöjen kanssa ei päästy yhteisymmärrykseen edes tavoitteesta

perustuslain mukaan hallituksen velvollisuus on edistää työllisyyttä turvata peruspalvelut sitä olemme nyt tekemässä ja sen tärkeämpää tekemistä meillä ei voi olla arvoisa puhemies hallitus esitteli omat keinonsa kilpailukyvyn parantamiseksi syyskuun kahdeksas päivä tämän jälkeen olemme kuunnelleet tarkalla korvalla keinoista käytyä keskustelua julkista keskustelua ja palautetta joka on tullut sekä tästä salista että työmarkkinajärjestöiltä työmarkkinajärjestöt ovat yrittäneet vielä tämän jälkeenkin löytää korvaavia toimia hallituksen keinojen sijasta mutta eivät päässeet siitä yhteisymmärrykseen nyt onneksi viime viikolla työmarkkinajärjestöiltä tuli konkreettisia esityksiä ne on syytä yhä katsoa rinnakkaisena prosessina hallituksen prosessin kanssa työmarkkinajärjestöt siis pyrkivät nyt hakemaan yhtä aikaa ratkaisua sekä kustannuskilpailukykytoimiin että palkkamalttiin arvoisa puhemies hallituksen syyskuun alussa julkistetun paketin suurin kritiikki kohdistui sunnuntai ja ylityökorvausten leikkaamiseen ne koettiin epäoikeudenmukaisiksi nämä kaksi tointa olivat alusta pitäen myös hallituksen arvion mukaan sellaisia että ne eivät kohtele kaikkia palkansaajia tasapuolisesti hallituksen keinovalikoima on suppeampi mutta etsimme tosissamme vaihtoehtoisia keinoja pidämme tavoitteesta kiinni mutta keinoja olemme alusta pitäen ilmoittaneet pitävämme auki käänsimme itsekin kaikki kivet kunnes parempi tapa löytyi keinona lomarahaan puuttumista pidettiin koko ajan parempana mutta koska asiasta ei ollut lainsäädäntöä ja se oli määritelty vain työehtosopimuksissa niin tulkinta oli että siihen ei voida lainsäädännön keinoin puuttua ratkaisu kuitenkin löytyi säätämällä vuosilomalaissa lomarahasta arvoisa puhemies hallitus tavoittelee viiden prosentin suuruista kilpailukykyloikkaa seuraavilla keinoilla kilpailukyvyn vahvistamiseksi loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä jos työtä ei tehdä näinä päivinä vastaavat tunnit voidaan tehdä muuna aikana jolloin työ tulee korvatuksi tehdyn työn mukaan aloilla joilla tehdään työtä kaikkina päivinä viikossa loppiainen ja helatorstai eivät enää kuitenkaan ole sunnuntaikorvaukseen oikeuttavia työpäiviä vaan niiltä työpäiviltä maksetaan yksinkertainen palkka

sovellettavan työehtosopimuksen mukaan kolmanneksi vuosiloman enimmäispituudeksi säädetään kuusi viikkoa tämä merkitsee pisimpien vuosilomien lyhentämistä julkisella sektorilla sekä joillakin yksityisen sektorin aloilla neljänneksi työntekijälle säädetään lakisääteinen oikeus lomarahaan toimenpiteiden tasapuoliseksi kohdentamiseksi säädetään vuosilomapalkan ja lomakorvauksen lisäksi maksettaville lomarahoille enimmäismäärä se olisi noin kolmekymmentä prosenttia vähemmän kuin useimmilla aloilla nyt on

seitsemälläkymmenelläkahdella prosenttiyksiköllä tarkemmin rahoituksen rakenne ja aikataulutus mukaan lukien mahdollinen porrastus kuvataan kevään kaksituhattakuusitoista julkisen talouden suunnitelman yhteydessä arvoisa puhemies lisäksi hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa irtisanomistilanteissa jotka tehdään tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella tasaamme myös perhevapaan kustannuksia irtisanottavalle työntekijälle tarjotaan yli kahdenkymmenen työntekijän yrityksessä irtisanomisajan palkan ohella oikeus edistävään valmennukseen jonka arvo vastaa vähintään yrityksen henkilöstön keskimääräistä kuukausipalkkaa toiseksi työnantajan on jatkossa tarjottava yli kahdenkymmenen hengen yrityksissä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen lisäksi nuorten naisten tasa arvoista kohtelua ja työllistymistä edistetään tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella

lomakorvauksen lisäksi maksettavasta lomarahasta on sovittu alakohtaisilla työehtosopimuksilla nyt työntekijälle säädetään lakisääteinen lomarahaoikeus jonka enimmäismääräksi säädetään noin kolmekymmentä prosenttia vähemmän kuin useilla aloilla nyt on tämä tarkoittaa käytännössä sitä että työnantajat jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta tai ovat järjestäytymisensä perusteella sidottuja työehtosopimuksiin ovat velvoitettuja noudattamaan noin kolmekymmentä prosenttia alempaa lomarahaa ellei työsopimuksissa paremmista sovita aloilla joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta työsopimuksella voidaan sopia lomarahasta tai sen maksamisesta niin kuin tähänkin saakka jos ei mitään sovita noudatettaisiin vuosilomalakiin lisättävää säännöstä kaikki hallituksen esittämien toimien yksityiskohdat täsmentyvät lainvalmistelussa ja ne valmistellaan normaaliin tapaan yhteistyössä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa arvoisa puhemies nämä esittelemäni toimet edellyttävät muutoksia työsopimuslakiin työaikalakiin ja vuosilomalakiin tavoiteltujen vaikutusten saamiseksi säännökset toteutettaisiin enimmäispakottavina eli niistä ei saisi sopia toisin työehtosopimuksissa säännökset eivät koskisi lain voimaan tullessa voimassa olevia työehtosopimuksia eivätkä miltään osin työsopimuksia hallituksen ehdottamilla toimilla on vahva linkitys perustuslakiin siinä turvattuihin ja asetettuihin velvollisuuksiin on selvää että sopimusjärjestelmään puuttumista tulee arvioida perustuslain turvaaman ammatillisen yhdistymisvapauden ja siihen nojaavan sopimusvapauden kannalta niin hallitus on tiedonannossa tehnytkin ja säätämisjärjestystä tullaan perusteellisesti arvioimaan aikanaan annettavissa lakiesityksissä vähemmälle huomiolle tuntuu usein jäävän että ehdottomilla toimillaan hallitus pyrkii nimenomaan turvaamaan perustuslaissa säädettyjen sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen edellytyksiä nämä pystytään turvaamaan vain jos julkisesta taloudesta pidetään huolta työllisyyden edistäminen ja peruspalvelujen turvaaminen on niin ikään säädetty julkisen vallan velvoitteiksi maamme talouden tila kantokyky tuottaa hyvinvointipalveluja ja suomalaisen työn kilpailukyvyn heikentyminen ovat vallitsevassa tilanteessa painavat yhteiskunnalliset perusteet kyseisille toimenpiteille

voi antaa itsemme jäädä kansainvälisen kilpailun jalkoihin arvoisa puhemies keinot kustannuskilpailukyvyn eivät ole hallituksessa arvovaltakysymys tärkeintä on että itse tavoite toteutuu olemme edelleen valmiita keskustelemaan keinoista

ottamaan työmarkkinajärjestöiltä vaihtoehtoja vastaan tavoitteenamme on että nyt esitellyn pohjalta laaditut lakiesitykset hyväksytään eduskunnassa kesällä kaksituhattakuusitoista kilpailukykyä vahvistavat toimet ovat vain yksi osa kokonaisuutta jolla suomen talouden uutta nousua luodaan tämän lisäksi tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia kuntien tehtävien karsintaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen työttömyysturvan uudistamista ja paikallisen sopimisen lisäämistä muuten talouden sopeutustoimet leikkauslistoineen jatkuvat vuodesta toiseen ja se koskee erityisesti ihmisiin joilla ei ole työn tuomaa turvaa arvoisa puhemies suomen tilanne on vakava mutta ei toivoton meillä vastuussa olevilla päättäjillä ei voi nyt olla mitään muuta tekemistä kuin suomen suosta nostaminen matkan varrella ei tyylipisteitä tule mutta tärkeintä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen ja uudistaminen

arvoisa puhemies

tämä ongelmien syvyys tulkitaan nykyään yhä paremmin se tiedostetaan paremmin yhä paremmin ymmärretään myös se ketju meidän investointien näkökulmasta että ensin pitää parantaa vientikilpailukykyä siitä syntyy parempi vienti syntyvät edellytykset investoinneille työllisyydelle ja kasvulle hallitusohjelmassa oli tuo paljon tunnettu tavoite sopia näistä kysymyksistä laajasti ja hyvin tunnetuista syistä sille ei valitettavasti ole edellytyksiä ollut siksi on haettava muita keinoja kaikki palaa itse asiassa kilpailukyvyn osalta yhteen suureen taustakysymykseen ja se on tämä yhteinen valuutta ei pidä ajatella että siitä yhteisestä valuutasta saamme vain ne herkut matalan korkotason ja sen että ei tarvitse pelätä valuuttakurssiriskiä pitää oppia myös elämään yhteisen valuutan kanssa siihen on oikeastaan kaksi perusmallia olemassa ensimmäinen ja luonnollisin on se että meidän tuotannon kilpailukyvyn ehdoista pitää järjestöjen kyetä huolehtimaan pitkäjänteisesti ja ennakoivasti toinen perusmalli on se että pitää olla riittävä paikallisen sopimisen vapaus jotta yritystasolla kyetään reagoimaan siihen että kilpailukykyä ylläpidetään emme ole viidentoista vuoden aikana onnistuneet ja jälkimmäiseen toimintatapaan ei ole olemassa mahdollisuuksia eikä oikeutta siksi jäljelle jää nyt se että kun viiteentoista vuoteen tätä järjestelmää ei ole osattu säätää niin nyt tätä säätöä haetaan keskellä kriisiä niillä välineillä joita parlamentaarisella demokraattisella järjestelmällä on olemassa eikä se ole helppoa

joita hallituksella on kesän aikana viesti tuli järjestöiltä aika selvänä ne ovat valmiita keskusteluihin kunhan ne tapahtuvat seuraavan tulopoliittisen kierroksen yhteydessä se on näiden järjestöjen näkökulmasta jotka jokainen ajavat omien jäsentensä etua jollain tapaa ymmärrettävää mutta kun asiaa tarkastellaan tämän kokonaisuuden kannalta niin kyllä eduskunnan ja hallituksen näkökulmasta olisi mahdotonta jäädä odottamaan lopullista varmuutta tosiasiassa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alkuvuoteen saakka ei voi ajatella niin että keväällä kaksituhattaviisitoista valittu eduskunta odottaisi kaksi vuotta yhdessä vaalikauden keskeisimmässä asiassa varmuutta nimenomaan varmuutta ratkaisujen syntymiseen pitää saada aikaisemmin arvoisa puhemies tämän koko tilanteen haastavuutta ja vaikeutta kuvannee hyvin se että viime vaalikaudella hallitus ja eduskunta tekivät merkittäviä säästöpäätöksiä ja järjestöt tekivät maltillisen tai ainakin melko maltillisen pitkäaikaisen tulosopimuksen mutta silti nämäkään toimenpiteet eivät käännettä saaneet aikaan siksi nyt uskottavuutta toimiin tarvitaan lisää muuten ei hyvää seuraa hallitus kuunteli kuten pääministeri äsken kertoi näitä reaktioita joita tästä syyskuun alun ehdotuksesta tuli ja löysi tasapuolisemman tavan toimia ehkä suurin kritiikkihän kohdistui siihen että nämä toimet ovat pakottavia koettiin että ne eivät sovi tähän meidän järjestelmäämme mutta minusta nyt jossa keskellä kriisiä kriisitoimenpiteenä haetaan väliaikaista kolmen vuoden pakottavuutta pitää olla siedettävissä siihen tämän järjestelmän pitää kyetä taipumaan ellei järjestöjen puolelta tule omatoimisesti parempaa vaihtoehtoa toinen kritiikki kohdistui sukupuolten kannalta hankalaan asetelmaan jossa sunnuntailisien koettiin erityisesti kohdistuvan naisvaltaisille aloille minä uskon että sunnuntailisien ja ylityökorvausten korvaaminen lomarahan leikkauksella kokonaisuudessaan on ratkaisu jonka ihmiset jos eivät nyt ehkä täysin täydellä innolla kannata näitä ratkaisuja pystyvät kuitenkin sietämään tästä sietämisestä on kyse sekä julkisen talouden leikkauksissa että näissä ratkaisuissa minä uskon että kansalaisten enemmistö on valmis sietämään nämä tienä saadaksemme paremman kasvun ja paremman viennin aikaan myönteistä on myös se että järjestöt ovat nyt kuitenkin lähentyneet toisiaan ne tekevät vakavasti omaa työtään ja tietävät mikä mahdollisuus heillä on arvoisa puhemies tämän paketin jälkeen seuraava tärkeä askel tähän samaan kokonaisuuteen liittyen on rohkea paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääminen siitä selvitysmies on tekemässä ehdotuksia ja keskustan eduskuntaryhmä toivoo että ne ovat kunnianhimoisia esityksiä jotka luovat edellytyksiä myös tulevaisuudessa tässä euroyhteisvaluutassa parempaan selviämiseen normien purku jonka pääministeri myös äsken nosti esille on toinen suuri kokonaisuus jolla luodaan edellytyksiä yritysten toiminnalle ja kasvun aikaansaamiselle taloudessa ratkaisevaa on uskallus ottaa riskiä ja sijoittaa omaa rahaa hankkeeseen jonka tulevaisuuteen uskoo tästä kasvu lopulta syntyy tästä syntyy kasvu niissä yrityksissä joiden työllistämiskykyä me tarvitsemme eduskunnan on nyt tiedonantoäänestyksellä annettava viesti näille uutta suomen kasvua luoville että täällä tiedetään mitä kello on lyönyt ja kykenemme päätöksiin keskustan eduskuntaryhmä tulee äänestämään tiedonannon

arvoisa puhemies

suomalaiset olemme antaneet tapahtua ihan itse yhdessä nämä ongelmat on myös ratkaistava se on tehtävä jotta voimme jatkossakin tarjota suomalaisille maksuttoman koulutuksen laadukkaat terveyspalvelut ja välttämättömät tulonsiirrot pohjoismainen yhteiskuntamalli on maailman paras emme saa antaa sen suomessa romahtaa päättämättömyyden seurauksena siksi meidän on itse omilla päätöksillämme varmistettava rahoituspohjan kestävyys sen on oltava riittävän vahva palveluiden ja huolenpidon varmistamiseksi myös tuleville sukupolville tästä on kysymys ja siksi hallitus teki kaikkensa jotta tähän maahan olisi saatu yhteiskuntasopimus sen suomalaiset olisivat tarvinneet vieläkin työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus ja toivottavasti onnistuvat maltillinen palkkaratkaisu olisi tervetullut kilpailukykyä vahvistavien toimien jatkoksi sen lisäksi tarvitaan kunnianhimoista paikallisen sopimisen edistämistä suomalainen työ pitää kustannuksiltaan palauttaa samalle lähtöviivalle kilpailijamaiden kanssa näille uudistuksille kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa arvoisa puhemies tosiasioiden kiistäminen on kaiken viisauden loppu työttömyys on vuodessa kasvanut yli kolmellakymmenellätuhannella suunta on kestämätön näin korkealla työttömyyden tasolla ei voida turvata kestävää hyvinvointia se on fakta suomi on ainoa eu maa jonka talous ei kasva ikärakenteemme epäedullinen vuosien saatossa kasaantunut byrokratia ja normitaakka ovat heikentäneet aloitteellisuutta ja riskinottohalukkuutta mallioppilas on kiihtyvällä vauhdilla matkalla kohti kriisimaiden ja autettavien joukkoa julkistalouden tasapainottamistarpeesta puolitoista miljardia on hallitusohjelmassa pyritty kattamaan ensisijaisesti yhteiskuntasopimuksella on että yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimet takaavat nyt saman vaikutuksen emme joudu nyt leikkaamaan lisää emmekä korottamaan veroja suomi nousee tästä suosta turvaamalla nykyisiä työpaikkoja ja luomalla uusia siksi me tämän nyt teemme arvoisa puhemies nämä ovat poikkeuksellisia toimia poikkeuksellisina aikoina niitä ei tehdä siksi että haluttaisiin leikata työntekijöiden etuja nämä uudistukset tehdään siksi että suomalaisilla olisi töitä turvataan olemassa olevia työpaikkoja luodaan uusia työpaikkoja työnsä menettäneille ja koulusta valmistuville tehdään työntekijän palkkaaminen nykyistä kannattavammaksi

arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä erittäin tyytyväinen siihen että perhevapaiden kustannuksia tasataan euron kertakorvauksella tämä on pitkään odotettu merkittävä tasa arvoteko joka parantaa erityisesti nuorten naisten työmarkkina asemaa ei voi olla niin että kaksituhattakymmenen luvulla äitiriski estää naisia pääsemästä työuralla eteenpäin muutosturvapaketissa myös irtisanotuille annetaan tukea valmennukseen uuden työn etsimistä varten sekä myös oikeus työterveyshuoltoon puoli vuotta irtisanomisen jälkeen nämä ovat hyviä ja kannatettavia toimia hallitus on ollut koko ajan johdonmukainen viiden prosentin kilpailukykytavoitteessa hyvään lopputulokseen voidaan päästä useampaa tietä onkin hyvä että hallitus on vielä maanantaina muokannut pakettia tasapuolisemmaksi siten että ylityö ja sunnuntaikorvausten leikkauksista luovuttiin ja lomarahoista vastaavasti tingittiin näin on saatu kokonaisuus joka kohtelee reilusti eri aloilla työskenteleviä tämä oli tarpeellinen muutos arvoisa puhemies edessä on vielä vuosien savotta nyt on kuitenkin otettu pitkä askel oikeaan suuntaan toimeen on ryhdytty suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi tähän työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki ne jotka ovat valmiita tosiasiat tunnustamaan kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen esityksiä

arvoisa puhemies

uudistustyömme rakentajat ovat olleet parlamentaarinen demokratia ja sitä vahvistava sopimusyhteiskunta minua askarruttaa tässä ajassa miten historiatonta ja vähän tulevaisuuden toivoa antavaa viimeaikainen yhteiskunnallinen on ollut epävarmuuden keskellä on myös merkkejä henkisestä lamasta miten on mahdollista että olemme keskellä historiamme yhtä vakavimmista taloudellisista ongelmista ja ja samalla me ajaudumme hyvin nopealla ajalla luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivästä politiikasta syyttelyn syyllistämisen ja vastakkainasettelun tielle vastaukseksi ei riitä palkansaajien ja heidän järjestöjensä syyllistäminen se on politiikassa kaikkein helpoin laji viime hallituskaudella lähes kaikki merkittävimmät kestävyysvajetta korjaavat ja kilpailukykyä vahvistavat uudistukset saatiin aikaan kolmikantaisen yhteistyön tuloksina kevään vaalien alla pidettiin aika ponnekkaita puheita siitä että konsensuksen aika konsensuksen aika on ohi tämä uusi ajattelu näkyy myös hallitusohjelmassa arvoisa puhemies sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä hallituksen työehtoja heikentävää pakkolakipakettia sellaisenaan ja syitä on monia hallituksen sisältyvä pakkolakipaketti on syvässä ristiriidassa sopimusvapauden kanssa ja muutoksien jälkeenkin sisällöllisesti epäoikeudenmukainen näin rankasti ostovoimaa heikentävät leikkaukset yhdistettyinä muun muassa lapsiperheisiin kohdistuviin säästöihin ajavat monet pienituloiset perheet kunnallisen toimeentulotuen piiriin ei ole ihme että ihmiset kokevat tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti ihmiset ymmärtävät myös sopeutustoimien tarpeellisuuden jos ne ovat oikeudenmukaisia ja niiden kuormaa jaetaan myös paremmin maksukykyä omaaville toiseksi pakkolakipaketti ei anna vastauksia talouspolitiikkamme ja kasvun nyt tärkeimpiin haasteisiin eli viennin vahvistamiseen kotimaahan suuntautuvien investointien lisäämiseen tuottavuuden ja työllisyyden nostamiseen tai osaamisen vahvistamiseen olisi tärkeää että hallitus keskittyisi talouspolitiikan perusasioihin

hallitus on pakkolakipaketilla tiedostaen tai tietämättään sitonut itsensä kauluksiaan myöten työmarkkinasopimisen osapuoleksi ja työnantajille mieluisten esitysten muodossa poliitikkojen sotkeutumisesta sopimus ja palkkapolitiikkaan ei ole ollut hyviä kokemuksia keskustelu lomarahoista kertoo siitä miten sykkyrässä ja sotkussa taas ollaan viisas hallitus pyrkii aktiiviseen roolin mutta tasapainoisesti nyt työnantajat ovat voineet antaa ahkerasti hyviä neuvoja palkansaajille hallituksen tuulensuojassa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee sitä että työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen tasapuolisella tuella saadaan aikaan tuloksiin tähtäävä neuvottelutilanne oli hyvä että maanantaina hallituksen ja järjestöjen tapaamisessa sovittiin jatkoneuvotteluista ja muut palkansaajajärjestöt ovat tehneet vastuullisia avauksia uuden sovun aikaansaamiseksi on hyvä että neuvottelujen kohteeksi kohteeksi tulee muitakin asioita kuin vain tämä paketti palkkaratkaisut työlainsäädäntöön paikalliseen sopimiseen ja työttömyysturvaan liittyvät asiat se antaisi paremman vakauden pitkällä aikavälillä siitä mitä pitäisi tehdä arvoisa puhemies koska kysymyksessä on merkittävä kokonaisuus ja kun julkisuudessa on ollut uusia vaikutusarvioita esitän että tiedonanto lähtee työ ja tasa arvovaliokunnalle arvovaliokunnalle jolle perustuslakivaliokunta valtiovarainvaliokunta ja talousvaliokunta antavat lausuntonsa jos eduskunta ei päätä lähettää tärkeätä asiaa valiokuntien arvioitavaksi teen seuraavan hallituksen valitsema toimintalinja loukkaa vapaata sopimusoikeutta ja työntekijöitten perusoikeuksia siksi eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta lopuksi haluan sanoa olisi hyvä löytää yhteisymmärrys olisi hyvä että

ensisijaisesti taito eikä voimalajina meidän on palattava hyvän luottamukseen rakentuvan kolmikantayhteistyön tielle

arvoisa puhemies ärade

luvun alun euroopan laidan köyhästä maasta vauraaksi talouden osaamisen ja koulutuksen edelläkävijäksi yhtä meidän kannattaa pitää nytkin ja sivistyksestä meidän kannattaa pitää kiinni nytkin

jankkaa mutta minkälaista suomea näillä päätöksillä rakennetaan tämä on hallituksen heikkous se ei osaa itsekään sanoa sitä teot kuitenkin puhuvat puolestaan hallitus ajattelee että suomen pitää kilpailla halvemmilla hinnoilla ja alhaisemmilla palkoilla pidemmillä työajoilla heikommalla koulutuksella heikommalla ympäristönsuojelulla perinteisillä luonnonvaroilla sekä sulkeutuvalla kansainvälisellä asemalla näyttää kovasti siltä että sipilän hallituksen linjalla suomesta tehdään kasvavien tuloerojen halvan työvoiman ja matalan osaamisen raaka ainevarastoa mutta tällaisella strategialla ei ikinä päästä maailmantalouden edelläkävijäksi ja maailmantalouden edelläkävijät menestyvät aina paremmin kuin halvalla hinnalla kilpailevat peesaajat suomalaiset ansaitsevat siis parempaa vihreät uudistaa suomea ei mennä näköalattomien ja ylisuurten leikkausten tielle ensinnäkin tulevaisuuden kasvusta leikkaaminen on hölmöläisten hommaa juuri sitä sipilän hallitus on tekemässä kun se leikkaa koulutuksesta ja kasvatuksesta panostukset innovaatioihin uudistavat talouttamme osaamiseen jolla on kysyntää koko maailman siirtyessä älykkäisiin ratkaisuihin kustannuskilpailukykyä tärkeämpää on osaamisen teknologian ja sen soveltamisen kilpailukyky sillä saadaan tuottavuutta ja sillä me olemme aina pärjänneet toiseksi meidän on tuotava työmarkkinoidemme pelisäännöt reilulla tavalla kaksituhatta luvulla eikä katsottava peräpeiliin työelämäpaketissa on oltava myös parannuksia jotka vastaavat työn muuttumiseen pätkätyöläisten pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan vahvistamisella voidaan lisätä työn määrää perustulo olisi ratkaisu moneen myös paikallinen sopiminen olisi hyvä tapa edistää joustavuutta niin työnantajalle kuin työntekijällekin mutta sekin edellyttää tasapuolisuutta ja luottamusta luottamusta arvoisa puhemies ei ole mitään takeita että hallituksen esitys palkkojen leikkauksesta lisäisi työpaikkoja se kyllä heikentäisi kotimaista kysyntää ja talouskasvua sisäinen devalvaatio on riskialtista hommaa erityisesti näin huonosti tehtynä hallituksen alkuperäinen suunnitelma oli leikata erityisesti pieni ja keskipalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkoja pienentämällä sunnuntailisiä ja ylityökorvauksia hallitus oli valmis leikkaamaan jopa kymmenen prosenttia sairaanhoitajien kätilöiden kaupan myyjien poliisien ja palomiesten palkkoja onneksi suomalaiset ihmiset eivät olleet sitä valmiita nielemään haluan kiittää suomalaisia siitä että yli kolmenkymmenentuhannen ihmisen mielenilmaus ja kätilöiden tv esiintyminen saivat hallituksen perääntymään lisien leikkaamisesta se osoittaa että tämä hallitus ei voi tehdä mitä vain vaikka se haluaisi ihmiset voivat vaikuttaa myös vaalien välillä arvoisa puhemies hallituksen uusi esitys sisältää yhä ongelmia nyt kohteena lomarahojen leikkaus julkisen sektorin lomapäivät arkivapaat ja sairauspäiväraha ehdotus lomarahoista on askel eteenpäin se kohdistuu oikeudenmukaisemmin tulojen perusteella mutta on kuitenkin myös ilmennyt että pakottava esitys tuo yli kaksisataatuhatta ihmistä lisää lomarahojen piiriin minkälainen sisäinen devalvaatio se on jossa satunnaisin perustein toiset saavat lisää kun toisilta leikataan ja miksi lomaksi neuvoteltu palkankorotus on leikattava jos ei rahaksi neuvoteltu eräs tuttu lastentarhanopettaja kertoi suruaan alan arvostuksen puutteesta itkien ryhmäkokoja kasvatetaan ja samalla aiotaan viedä kahdeksan lomapäivää pois vaikka tässä korkeakoulutetussa ammatissa jää palkasta käteen vain noin tuhatseitsemänsataa euroa kuussa lomaleikkuri haiskahtaakin populistiselta kateudelta ei tosiasioihin perustuvalta tälläkö suomen viennin pitäisi nousta tärkeiden ammattien arvostusta loukkaamalla hallituksen ei pitäisi sotkeutua asioihin jotka sille eivät kuulu palkkaneuvottelut ovat työntekijän ja työnantajan välinen asia aivan keskeinen asia jossa on erilaisia ratkaisuja eri aloilla ikävintä on myös on se että hallitus näkee sairauden rangaistavana asiana ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus voi johtaa sairauksien pitkittymiseen pitkäaikaissairaat jotka joutuvat olemaan toistuvasti yksittäisiä päiviä hoidossa häviävät tuhansia euroja palkassaan se on yksiselitteisesti väärin kokemus osoittaa että sairauspoissaoloja hillitsee parhaiten luottamus ja hyvät käytännöt ei kuri ja rangaistukset arvoisa puhemies esitys ei ole ole edelleenkään tasapuolinen edelleen se kohdistuu enemmän naisiin ja edelleen se on sanelua paljon parempi ratkaisu saadaan aikaan jos hallitus antaa työntekijöiden ja työnantajien neuvotella siitä nyt ei ole kyse siitä että hallitus laittaisi korporaatiot polvilleen nyt on kyse tavallisista ihmisistä heidän perheistään heidän työnsä arvostuksesta siitä että hallitus haluaa tietoisesti leikata yhteiskunnalle tärkeistä poliisin opettajan ja hoitajan töistä ja siirtää rahaa yksityisille työnantajille palkoista sopiminen on työmarkkinajärjestöjen perustehtävä ja heidän on siitä sovittava arvoisa puhemies hyvässä sopimuksessa siis parannetaan myös työntekijöiden ja pienyrittäjien asemaa kotimaista ostovoimaa ja pienituloisten palkkoja ei saa heikentää kohtuuttomasti siksi osa kustannuskilpailukyvyn lisäyksestä voitaisiin toteuttaa alentamalla työnantajien sivukuluja laskematta palkkoja ilman samanaikaista elvytystä sisäinen devalvaatio johtaisi suurella riskillä vain syvenevään lamaan lopuksi tärkeämpää kuin kustannuskilpailukyky on kuitenkin palkkamaltti sekä tuottavuuden parantaminen jos näihin on työmarkkinoilla suurta valmiutta kannata uhrata riitelylle palkkojen leikkaamisesta arvoisa puhemies lopuksi teen epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallituksen toimet palkkojen ja sairauspäivärahan leikkaamiseksi heikentävät kotimaista ostovoimaa ja suomalaisten työntekijöiden asemaa kohtuuttomasti hallitus ei ole pystynyt osoittamaan että yksipuolisella sanelulla tehty päätös auttaisi suomen taloutta yhteiskunnan vakautta ja eheyttä heikentävien toimien perusteella eduskunta katsoo että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies työmies on palkkansa ansainnut tätä perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini toisteli ennen vaaleja vaalien jälkeen tiukasta työväen puolustajasta on tullut eteläranta kympin herrojen puudeli joka haukkuu aitoja työväenpuolueita ja saa silityksiä vuorineuvoksilta työntekijöiden palkkoja halpuutetaan eli pannaan pienipalkkaisia naisia ja miehiä halvalla lomarahoja leikataan pakkolailla

mihin elinkeinoelämän keskusliitto ek tarvitsee enää kokoomuslaista toimitusjohtajaansa jyri häkämiestä kun heillä on hallituksessa edustajanaan pääministeri juha sipilä pakkolaeilla leikataan työntekijöiltä mutta työnantajille esitetään vain hurskaita toiveita hallitus ojentaa hopealautasella työnantajille lähes kaikki heidän toiveensa ek ei ole ollut halukas käymään neuvotteluja koska hallitus antaa sille mistään luopumattakin onko koskaan ennen nähty tilannetta jossa työnantajille ei kelpaa keskitetty pitkäaikainen nollaratkaisu palkansaajaliikkeen sitä tarjotessa arvoisa puhemies se tiedetään että kokoomus on ajanut sairauspoissaolopäivien omavastuuta jo pitkään mutta miten sitä kommentoivat kahden suurimman hallituspuolueen puheenjohtajat lähes päivälleen kolme vuotta sitten kokoomus on nostanut ruotsin mallista esiin sairauspoissaolopäivän omavastuun nostamisen tähän meidän ei pidä suomessa lähteä sairauspoissaoloja ehkäistään parhaiten hyvällä johtajuudella ja työhyvinvointia parantamalla näin linjasi keskustan puheenjohtaja juha sipilä vielä jyrkempi oli perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini on aivan posketonta että tässä tilanteessa kun ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta ja eurokriisi velloo kokoomus ottaa

arvoisa rouva puhemies hallituksen pyrkimys leikata palkkoja on väärää talouspolitiikkaa hallitus pitkittää taantumaa omalla leikkauspolitiikallaan tappamalla kotimaista kysyntää palkkojen eli ostovoiman pakkoleikkaaminen pahentaa vain entisestään suomen työttömyystilannetta ja hidastaa kasvua palkansaajien lisäksi kärsijöinä ovat erityisesti pienet yrittäjät kun pienipalkkaisilla ihmisillä ei ole varaa kuluttaa palveluihin yrittäjien tulot laskevat ja heidän mahdollisuutensa työllistää dramaattisesti myöskään hallituksen perusteet joiden mukaan suomen talouden ongelmat ensisijaisesti johtuvat hintakilpailukyvystä ja palkoista eivät pidä paikkaansa hallitus on halunnut vertailla suomea erityisesti saksaan ruotsiin ja tanskaan katsotaanpa mikä on tilanne suomessa maksetaan pienempää palkkaa ja tehdään pidempää vuotuista työaikaa kuin näissä hallituksen listaamissa kilpailijamaissa no entä sitten ne yksikkötyökustannukset teollisuudessa joiden perusteella palkkaleikkauksia ajetaan eurostatin tilastojen mukaan suomen teollisuuden yksikkökustannukset olivat vuonna kaksituhattakolmetoista samalla tasolla ruotsin kanssa ja alemmat kuin saksassa ja tanskassa tämän jälkeen maltilliset palkkaratkaisut ovat parantaneet vielä lisää suomen suhteellista kustannuskilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin arvoisa rouva puhemies suomen ongelma ei siis ole esimerkiksi kätilöiden lastentarhanopettajien sairaanhoitajien poliisien tai metalli ja paperityöläisten liian suuret palkat mutta miksi siis hallitus haluaa hyydyttää kotimaista kysyntää ja työllisyyttä palkkaleikkauksilla syynä täytyy olla ideologinen halu rikkoa sopimusyhteiskuntaa ja murentaa työntekijöitä puolustavien ammattiliittojen asemaa kysymys on samalla valtavasta tulonsiirrosta valtiolta ja työntekijöiltä työnantajille pakkolaeilla siirretään miljardeja euroja työntekijöiden rahoja työnantajille ja sosiaaliturvamaksun alentaminen tuo kahdeksansadan viiva yhdeksänsadan miljoonan euron vuotuisen aukon sosiaaliturvan rahoitukseen hallitus toivoo että työnantajat käyttäisivät nämä lisärahat työllistämiseen ja investointeihin mutta miten te pääministeri sipilä voitte täällä vakuuttaa ja taata että niin myös käy mitkä ovat ne keinot kela maksun poiston ja yhteisöveron alentamisen luvattiin lisäävän työpaikkoja ja investointeja mutta lähinnä ne ovat vain paisuttaneet osingot ennätyssuuriksi ja vielä tilanteessa jossa suomi on samaan aikaan lamassa

sadankahdenkymmenenkahden työntekijän irtisanomisesta samaan aikaan kun yritykset ovat jakaneet viimeisen neljän vuoden aikana seitsemänsadankolmenkymmenenviiden miljoonan euron arvoisa puhemies edustaja niinistö puhui kahdeksan minuuttia arvoisa puhemies tällä perusteella teen seuraavan pääministeri sipilän hallitus kohdistaa epäoikeudenmukaisesti leikkaukset eläkeläisiin työttömiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja sairaisiin hallitus horjuttaa yhteiskuntarauhaa hyökkäämällä työssä käyvien ja ammattiyhdistysliikkeen kimppuun tällä perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

teillä herra pääministeri oli viime keväänä kun käytiin vaalikeskusteluita iso vaalilupaus yhteiskuntasopimus asia oli tärkeä ja moni halusikin uskoa että gallupeja johtava juha sipilä kykenisi solmimaan laajan yhteiskuntasopimuksen moni meistä tosin epäili jo silloin että tämä ei tule onnistumaan ja niin myös kävi en ainakaan itse ollut hirveän yllättynyt tämä on epäonnistuminen teiltä herra pääministeri tämä oli teille tärkeä vaalilupaus ja olette myös tosi nöyrästi myöntänyt että ette onnistunut tässä tehtävässänne teille on kuitenkin nostettava hattua siitä että ette ole antanut periksi te jatkatte edelleen työtänne uudistaa meidän viimeksi maanantaina me saimme taas kuulla uusista toimenpiteistä maanantaina siis meille kerrottiin että neuvottelut jatkuvat ja nyt neuvotellaan myös palkkaratkaisusta ynnä muusta hyvä näin kaikki me toivomme yhteistä ratkaisua samalla kun te olette tosiaan viestineet että te tarvittaessa olette vielä halukkaita avaamaan herra pääministeri tätä teidän pakettianne tämä on varmasti hyvä asenne haasteeksi muodostuu lähinnä nyt tämä teidän prosessikaavionne ainakin minulle on ollut hieman vaikea hahmottaa miten neuvottelut voivat jatkua samalla täällä eduskunnassa olemme perjantaina äänestämässä hallituksen luottamuksesta kun tiedämme että on edelleen mahdollisuus että asiat muuttuvat tämä ei ainakaan minun maailmassani ole kovin järkevä tai looginen prosessikaavio olisi ehkä ollut loogisempaa lykätä koko tätä asiaa tätä keskustelua ja äänestystä parisen viikkoa nyt käydään neuvotteluita muualla samalla kun meidän edellytetään äänestävän asiasta tämä ei edustaja vanhanen ole hyvä tapa toimia

myönteistä on myös se että hallitus ei vie eteenpäin niitä uudistuksia joissa pienipalkkaiset naisvaltaiset alat olisivat joutuneet maksajiksi siitä olemme täällä salissa puhuneet meidän eduskuntaryhmän toimesta viime viikkoina ja peräänkuulutimme myös teiltä herra pääministeri tasa arviointia sitä emme koskaan saaneet mutta saimme sentään muutosta aikaiseksi ja tästä teille kiitokset toivomme kuitenkin että kun lopulta tuotte nämä esitykset niin tuotte sen sukupuolivaikutusten arvion myös meidän edustajien tiedoksi

pääministeri pyritte äsken avaamaan tässä teidän puheessanne miten te ratkaisette niiden yrittäjien aseman jotka nyt joutuvat vaikeaan tilanteeseen kun alatte säätämään lakisääteisestä lomarahasta mielestäni on ainakin hyvä että te olette mieltäneet että olitte tehneet tässä virheen se mikä on haasteellisempaa on se että en usko että tämä teidän korjaava liikkeenne kaikilta osin korvaa sen tilanteen monelle yrittäjälle tämä on ikävä tosiasia toivottavasti voitte vielä harkita miten te tämän asian hoidatte arvoisa rouva puhemies muun muassa edustaja vanhanen puhui täällä hyvin paikallisesta sopimisesta tämä on tärkeä asia rkp on pidemmän aikaa peräänkuuluttanut enemmän paikallista sopimista koska tiedämme että sen kautta voimme ylläpitää työllisyyttä voidaan huomioida eri toimialojen alueiden ja yritysten tilanne kun talousajat ovat vaikeita tässä toivomme edelleen hallitukselta kunnianhimoisia esityksiä ja näitä on on nyt ainakin luvattu jäämme niitä odottamaan toinen hyvä esitys mikä on syytä ottaa talteen on sakn ehdotus siitä että vientiteollisuus asettaisi riman tuleville palkkaratkaisuille tämä on oikea tie jos haluamme ylläpitää kilpailukykyistä suomea arvoisa puhemies suomen työmarkkinoiden kannalta maahanmuuttajat ovat keskeisessä asemassa tulevaisuudessa tämä on varsin selvää suomeen saapuu nyt samalla hyvin monia pakolaisia ja moni heistä todennäköisesti nyt kysymys kuuluu mitä voimme tehdä tehdä sen eteen jotta nämä ihmiset pääsisivät mahdollisimman nopeasti meidän työmarkkinoille olisi mielenkiintoista tietää mitä hallitus tekee tässä milloin aikansa elänyt ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan ja niin edelleen tarvitsemme kunnianhimoisia toimenpiteitä muuten moni näistä pakolaisista helposti juuttuu sinne pakolaiskeskuksiin vailla mitään tarkoituksenmukaista tekemistä se ei povaa hyvää yksi vaihtoehto voisi olla keski euroopassa paljonkin käytetty oppisopimusjärjestelmä jossa saadaan ihmisiä työmarkkinoille

arvoisa rouva puhemies

sillä palkankorotuksilla pystyttäisiin helposti leikkaamaan se hyöty mikä nyt esitettävillä uudistuksilla saataisiin aikaan toivomme että neuvottelut tositarkoituksella jatkuvat ja vielä syksyn aikana löydetään sellainen ratkaisu jonka työmarkkinaosapuolet ja suomalaiset voivat laajasti hyväksyä yhdessä sovitut toimenpiteet suomen kilpailukyvyn parantamiseksi alakohtaiset erot huomioiden antaisivat suomalaisille uutta uskoa maamme tulevaisuuteen ilman omaa itsenäistä rahapolitiikkaa lamakausina ei enää voida parantaa kilpailukykyä heikentämällä oman valuutan arvoa tämä on johtanut siihen että meillä ei oikeastaan enää ole kuin yksi nopeasti vaikuttava väline kilpailukyvyn parantamiseksi sisäinen devalvaatio työvoimakustannusten alentaminen suhteessa kilpailijamaihin leikkaamalla palkkoja on huomattavasti vaikeampaa ja ikävämpää kuin olisi rahan arvoa alentamalla tämän me kaikki saimme huomata edellisviikon perjantaina kun suomi pysähtyi poliittisen mielenilmaisun ajaksi joka muun muassa metsäteollisuudelle aiheutti yli neljänkymmenen miljoonan euron menetykset ennen lamakausia pitäisi harjoittaa tiukkaa talouspolitiikkaa ja pyrkiä maltilliseen palkkakehitykseen jotta kustannukset eivät karkaisi tähän ei suomessa ole kyetty päinvastoin juuri kun kansainvälinen finanssikriisi iski suomeen viime viime vuosikymmenen lopulla nähtiin ennätyssuuria palkankorotuskierroksia kaikilla aloilla pitkän nousukauden päätteeksi poliittiset päättäjät lisäsivät vaalilupauksiensa kanssa paineita suurille palkankorotuksille toivottavasti me olemme nyt oppineet näistä virheistä kokonaistuotantomme on laskenut yli viidellä prosentilla vuoden kaksituhattakahdeksan tasosta tilanne on vakava finanssikriisin myötä suomen vienti romahti ja samalla yritysten kannattavuus on heikentynyt ja tämä on johtanut työttömyyden rajuun kasvuun viime vuosina

mikäli haluamme ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan palvelut hallituksen esittämät kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet parantavat yritysten toimintaedellytyksiä esitys yksityisen sektorin sosiaaliturvamaksun alentamisesta on tarpeellinen uudistus uusien työpaikkojen luomiseksi kysymykseksi jää kuitenkin miten tämä mittava uudistus rahoitetaan siihen ei saatu selvää vastausta tiedonannosta

olisi iskenyt erityisesti naisvaltaisille matalapalkka aloille lomarahan alentaminen kolmellakymmenellä prosentilla kohtelee palkansaajia tasapuolisemmin ja on näin ollen hyväksyttävämpi kuitenkin ilman lomaraha oikeutta olevia järjestäytymättömien pienyrittäjien työntekijöitä on suomen yrittäjien arvion mukaan sataviisikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa ja lomarahan maksaminen voisi aiheuttaa jopa kahdensadankolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisäkulun miten hallitus aikoo huomioida näitä yrityksiä uhkaavan kilpailukyvyn heikkenemisen

tästä syystä on ensisijaisen tärkeää että hallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa pyrkii löytämään kokonaisratkaisun jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä vetoamme myös työmarkkinajärjestöihin työntekijäpuolelta tarvitaan joustoa samoin työnantajaosapuolelta vaaditaan yhteiskuntavastuuta ja todellista halua luoda ja säilyttää työpaikat suomessa arvoisa puhemies kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä tukee valtioneuvoston tiedonantoa ja tulee äänestämään sen puolesta

seuraavaksi myönnän puheenvuoron pääministeri juha sipilälle viisi minuuttia tästä puhujakorokkeelta sen jälkeen debatti

kiitoksia arvoisa rouva puhemies kiitoksia myöskin rakentavista puheenvuoroista poimin sieltä kysymyksiä joihin joihin tässä nyt vastaamaan ensinnäkin mikä on syynä tälle toimelle kyllä syynä on pelkästään se että nostamme työllisyysastetta ja saamme työttömyyden kuriin tämä on merkittävä toimi sadankymmenentuhannen uuden työpaikan synnyttämisessä mutta eihän tämä yksin riitä se on selvä asia että tarvitaan useita toimia sanoisin että tämä on yksi kymmenesosa siitä mitä tarvitaan ja tarvitaan monia muitakin toimia tuolta netistä löytyvät nämä liitetiedostot ja ja taustamuistiot joissa on muun muassa työpaikkojen syntymisestä arvio no

mitä odotetaan työmarkkinajärjestöiltä nyt kiitoksia edustaja ihalainen rakentavasta puheenvuorosta työmarkkinajärjestöt sak nimenomaan toivat pöytään nyt uuden ehdotuksen kokonaan uuden lähestymistavan jolla lähestytään tätä viiden prosentin kustannuskilpailukykyosuutta ja sitten palkkamaltin osuutta totta kai tartumme tähän tarjoukseen ja toivomme todella että nämä meneillään olevat neuvottelut johtavat tulokseen

jos saamme ratkaisun aikaan näistä kahdesta niin silloinhan meillä on oikeastaan jo vuoden etuajassa tieto siitä että pystymme myöskin tulemaan sitten veronalennuksella vastaan ja voimme näistä ikävistä lisäsäästötoimista luopua sitten täällä oli kysymyksiä työnantajamaksun alentamisesta ja ja tästä fiskaalisesta devalvaatiosta ilmeisesti se nyt oli tässä suurimmalle osalle oppositiopuolueista ainoa toimi joka voidaan hyväksyä tämä sotu maksun alentaminen me lähdimme liikkeelle pohtimaan tätä pakettia siitä että että pudottaisimme työnantajamaksuja ja rahoittaisimme sen arvonlisäveroa korottamalla mutta kun tätä tätä vaihtoehtoa mietittiin niin olisi pitänyt korottaa todella paljon tämä olisi maksanut niin paljon ja sen maksajiksi olisivat tulleet myös ne jotka eivät ole työssä käyviä jotka ovat työelämän ulkopuolella opiskelijat työttömät eläkeläiset ja niin edelleen jotka osallistuvat säästötoimiin jo tämän neljän miljardin säästöjen kautta sen takia lähdimme hakemaan ratkaisua joka joka rahoittaa itse itsensä eli haimme semmoisen tason sotu maksun alentamiselle joka voidaan rahoittaa julkiselle sektorille tämän paketin myötä tulevilla säästöillä ja edustaja räsänen tämä oli samalla vastaus teidän kysymykseenne tästä että millä se sotu maksun alentaminen rahoitetaan se rahoitetaan julkiselle sektorille tulevilla säästöillä sitten edustaja haglund kysyitte yrittäjien huolesta nostaako tämä kustannuksia minä toistan sen mitä mitä esitin jo puheessanikin eli työnantajat jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta tai ovat järjestäytymisensä perusteella sidottuja työehtosopimuksiin noudattavat totta kai lomarahasta säädetty niin kuin tähänkin saakka nyt kolmekymmentä prosenttia alemmalla tasolla ja niillä aloilla joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta työsopimuksella voidaan sopia lomarahasta tai sen maksamisesta niin kuin tähänkin saakka ja jos mitään ei sovita tulee uusi työsopimustilanne ja siinä ei sovita mitään ja on kysymys työnantajasta ja alasta jolla ei noudateta mitään työehtosopimusta niin silloin noudatetaan totta kai vuosilomalakiin lisättävää säännöstä

yksityiskohtainen lainsäädäntö sitten valmistuu aikanaan ja siitä käydään tarpeellinen keskustelu ja tehdään tarpeelliset arvioinnit kiitos
pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua keskusteluun nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta ryhmäpuheenvuorojen pitäjien ensimmäiset puheenvuorot voivat kestää kaksi minuuttia ja sen jälkeen kaikki muut puheenvuorot sitten yhden minuutin

arvoisa puhemies pääministeri oli hyvin diplomaattinen kiittäessään rakentavista puheenvuoroista minusta puheenvuoroista kaikki eivät olleet kovin rakentavia tähän tilanteeseen nähden itse asiassa monissa opposition puheenvuoroissa ruotsalaisen ryhmän ja kristillisdemokraattien lisäksi ei jäänyt juuri kiveä kiven päälle niistä esityksistä joita hallitus on tekemässä eli teidän on selvästi vaikea hyväksyä oikein mitään edustaja arhinmäellä oli hyvä laulu

täällä viime kaudella mutta muistaakseni te olitte hallituksessa alentamassa yhteisöveroa yhdeksälläsadalla miljoonalla ja korotitte kaikkia arvonlisäverokantoja kahdeksallasadalla

miljoonalla minä en ole lauluihmisiä mutta ehkä tämä eestaas eestaas tiellä taistojen sopisi ehkä tässä

arvoisa puhemies puhemies tämä tiedonantokeskustelu on sillä tavalla tärkeä vaihe että vaikka me olemme eri mieltä näistä yksityiskohdista minä uskon siitä huolimatta että tämä tietoisuus tästä ongelmien syvyydestä on mennyt lävitse ja ja demokratiassa on myös vaiheita joissa on tärkeätä että tehdään ratkaisuja ja viedään niitä eteenpäin toimeenpannaan ne nyt me elämme semmoista erityistä vaihetta että tämä on nyt meidän tehtävämme mutta tässä rinnalla on edelleen järjestöillä mahdollisuus tehdä se työ joka järjestöjen tehtäväksi kuuluu elleivät ne siihen pysty niin me emme voi välttää meidän vastuutamme

puhemies jos lähdetään siitä mistä varmaan pitkälti ollaan ollaan yhtä mieltä niin kaikkihan tässä salissa varmaan toivovat sitä että työmarkkinajärjestöt löytäisivät yhteisen ratkaisun yhteisenä sekä tämän kilpailukyvyn vahvistamisen että maltillisen palkkaratkaisun ja on hyvä että siellä kaikissa järjestöissä on osoitettu huomattavasti enemmän realismin tajua kuin osassa opposition puheenvuoroista eli eli se on se on hyvä lähtökohta mutta aivan kuten täällä taisi edustaja terho sanoa aikaisemmin ei voi olla veto oikeutta vaan on niin että jos sopimukseen ei päästä niin hallituksen pitää vastuunsa kantaa koska viime kädessä hallituksella on vastuu siitä että suomen työllisyystilanne on sellainen että hyvinvointipalvelut voidaan rahoittaa ja myös tuleville sukupolville hyvinvointi turvata tätä vastuuta ei voi ulkoistaa eikä sitä kukaan vastuullinen päättäjä tee

esitykset varmaan ovat useammankin valiokunnan käsittelyssä silloin käydään se parlamentaarinen prosessi tässä vaiheessa kyse on tiedonannosta josta nyt kerralla sitten päätetään hyväksytäänkö se vai eikö hyväksytä ja kuten sanoin kokoomuksen eduskuntaryhmä on sen hyväksymisen kannalla

arvoisa puhemies kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota toinen on siis se että olisi äärettömän hyvä että saataisiin tämmöinen laajempi ratkaisukokonaisuus aikaan siis kahden loikan kokonaisuus jossa on pitkäkestoinen maltillinen työmarkkinaratkaisu jossa on toimenpiteitä työlainsäädännön kehittämiseksi paikallisen sopimisen kehittämiseksi ja ratkaisut työttömyysturva asiaan tästä kokonaisuudesta pitäisi neuvotella eikä vain sen osista se olisi monessa mielessä tärkeää pitkäkestoista vakautta ja ennustettavuutta tarvitsevat ennen kaikkea yritykset tässä maassa ja olisi ihan hyvä että joku talouspolitiikan kulmakivi tällä kertaa työmarkkinapolitiikka olisi kiinni kun muuten tämä talouspolitiikan tilanne on niin levotonta ja elävää ja monet ongelmat tulevat eteen joku näköala puoltaisi tämmöistä ratkaisua toiseksi paikallisen sopimisen kehittäminen jos me sitä haluamme aidosti tehdä jos on tämmöinen pakkolakipaketti joka rajaa paikallista sopimista ja jos huonosti valmistellaan paikallisen sopimisen kehittämistä niin että se on työnantajaehtoista niin siitä ei synny hyvää jälkeä joka lisää luottamusta työelämässä ja tuo hyvää paikallista sopimista

puhemies toivoisin nyt vakavuutta tämän asian äärellä ihmiset ovat todella huolissaan se palaute mitä on tullut esimerkiksi monilta julkisen sektorin ammateilta on että edelleenkin lomapäiväleikkuri mukaan lukien voi lähteä lähes kymmenen prosenttia palkasta se on kova päätös jos hallitus lähtee tällaista tekemään ja ei sovi naureskella sanoa että ei ole rakentavaa kyseenalaistaa tätä politiikkaa

vuoden tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentä jälkeen lähdetty siihen että hallitus yksipuolisesti päättäisi rajoittaa työoikeutta ja määritellä kattoja työntekijöiden oikeuksille kun työoikeus on ollut aina pohja niille tätä myös professorit ovat arvostelleet se mitä vihreät hakee on se että me tunnistamme että meillä on syytä parantaa kilpailukykyä mutta ensisijaista on kuitenkin tuottavuuden parantaminen työhyvinvoinnin merkitys paikallisella sopimisella voidaan auttaa myös näitä asioita jos luottamus on kunnossa sitä ei kannata kovin helpolla vaarantaa pääministeri sipilä

kuin lähteä tällaisella hallituksen hyvin epävarmalla keinovalikoimalla nopeasti ja vähän väkivalloin leikkaamaan palkkoja käydäänpä läpi teidän esitystänne ja sen ongelmia te sanotte että se luo työpaikkoja mutta asiantuntijat sanovat että se on hyvin epävarmalla pohjalla mihin teidän lukunne perustuvat

teidän omissa taustalaskelmissanne on arvioitu että ei voida tietää sairauspäiväleikkurin tehoa ja on jopa niin että esimerkiksi hämeenlinnan kaupungissa kokemukset osoittavat että kun esimies voi myöntää pitempiä

niin menot ovat pienentyneet ja luottamus on parantanut järjestelmän tehokkuutta luottamus on usein parempi sama pätee tähän lomapäiväleikkuriin ja sama pätee muihinkin ehdotuksiinne tämä on toivotaan toivotaan ajattelua jossa ainoa varma asia on se että julkisen sektorin kysyntä laskee ihmisten palkat laskevat mutta työpaikkojen lisääminen on täysin sen varassa että kaikki ne rahat jotka siirretään suuryritysten tulokseen toisivat työpaikkoja ja todennäköisesti iso osa niistä menee osinkoihin

arvoisa rouva puhemies edustaja vanhanen sanoi että opposition puheenvuorot eivät olleet rakentavia eivät ole kyllä kovin rakentavia myöskään hallituksen toimet esimerkiksi pakottaa ihmisiä sairaina töihin kun ei ole varaa sairastaa arvoisa puhemies edustaja terho terho puhui puhui brysselin herrojen suulla sanoi että nämä pitää tehdä koska bryssel käskee tämä on kummallinen näkemys perussuomalaisilta hän vetosi kansallistalkoisiin edellisen kerran kansallistalkoot pidettiin kun kansallis osake pankki teki osakeannin pari vuotta myöhemmin se johti pankin tuhoutumiseen ja fuusioon toivottavasti nämä kansallistalkoot eivät johda siihen mutta arvoisa puhemies oleellista on se minkä edustaja vanhanen sanoi viime kaudella todella alennettiin yhteisöveroa silloin elinkeinoelämä lupasi että se luo uusia työpaikkoja ja se luo investointeja nyt nähdään mitä on käynyt ennätysosinkoja jaetaan tänä vuonna historialliset osingot ja samaan aikaan yt neuvottelut ja irtisanomiset ovat jatkuneet nokian renkaat maanantaina ilmoitti irtisanovansa satakaksikymmentäkaksi työntekijää samaan aikaan kun neljän vuoden aikana on nostettu seitsemänsataakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa osinkoja

että kun työntekijöiltä siirretään miljardeja euroja työnantajille ja sote maksun alentamisella kahdeksansataa viiva yhdeksänsataa miljoonaa euroa niin nämä nyt tällä kertaa luovat työpaikkoja ja investointeja kun kela maksun poisto tai yhteisöveron alentaminen joiden näitä luvattiin tuovan päinvastoin ovat johtaneet siihen että osingot ovat kasvaneet ja irtisanomiset ovat lisääntyneet

arvoisa puhemies hallitus on perääntynyt ehdotuksestaan poistaa sunnuntai ja ylityökorvaukset ja tämä on erittäin hyvä asia mutta kummallista on joka tapauksessa että hallitus ei aiemmin selvittänyt ehdotuksensa vaikutuksia vaan heräsi sen asiallisen tiedon perusteella jonka kaksi kätilöä onnistui antamaan suorassa tv lähetyksessä ja tämä saa minut joka tapauksessa ihmettelemään sitä millä tasolla tällä hetkellä hallituksen tärkeitä hankkeita valmistellaan mutta sitten arvoisa rouva puhemies vielä toinen asia hallitus sivuuttaa nyt kokonaan yhden kaikkein merkittävimmän tekijän tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa nimittäin terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut että työpahoinvointi maksaa noin kolmekymmentä miljardia euroa vuodessa ja suurin osa tästä johtuu ennenaikaisista eläköitymisistä elikkä me tarvitsisimme panostuksia työhyvinvointiin jaksamiseen ja johtamiseen

rouva puhemies toivon että me kaikki hallitus ja yhdessä etsisimme kansallista yhtenäisyyttä tämän suuren haasteemme edessä ja edelleen kyllä haluan luottaa siihen että tämän syksyn aikana tuo yhteinen sävel myös löytyy nythän täällä on jokainen laulanut omia omia laulujaan edustaja haglund tuossa ryhmäpuheessaan teki teille pääministeri sipilä tärkeän kysymyksen liittyen maahanmuuttoon te te olette itse todennut että maahanmuutto on tällä hetkellä talouttakin suurempi ongelma ja ja haaste meille todellakin tuo turvapaikanhakijoiden räjähdysmäinen kasvu merkitsee paitsi kasvavia vastaanottomenoja myös sitten suurta haastetta kotouttamiselle ja ja työllistämiselle se tarjoaa myös valtavan suuren mahdollisuuden jos osaamme sen mahdollisuuden käyttää ja kun tuota budjettikirjaa on nyt päästy tutkimaan olen kyllä huolestunut siitä että nuo kotouttamisen määrärahat eivät tule riittämään siihen että saamme nopeasti sitten oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja pakolaiset kotoutumaan ja ja työhön toivon että vastaatte tähän kysymykseen mutta sitten lopuksi vielä pääministeri sipilä yksi kysymys kun kirkolliset arkipyhät loppiainen ja helatorstai nyt tässä esityksessä muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi miksi vappua ei otettu mukaan tähän samaan jolloin oltaisiin voitu luopua vaikkapa

arvoisa puhemies minun mielestäni suurin ongelma tässä tämän salin keskustelussa on tässä ajassa olevien vaihtoehtojen puute olette valmistelemassa tietysti opposition puolelta omianne mutta nyt pelkkä hallituksen esitysten teilaus ei hirveästi vie tätä keskustelua eteenpäin olette tietyllä tavalla huolissanne velkaantumisesta mutta ette pidä sitä riittävänä syynä kuitenkaan tehdä näitä toimia mitkä mitkä meidän mielestämme ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä minun mielestäni tämä hallitus on osoittanut myös tekevänsä ja te tietysti tietysti ohitatte tämän asian esimerkiksi se että että naisten osuus on nyt kerrankin nostettu ihan teon tasolle on pitkästä aikaa huomioitava asia tuo kahden ja puolen tonnin kertakorvaus työnantajalle on merkittävä muutos nuorten naisten työllistymisessä ja myöskin siinä että vihdoin naisvaltaiset alat

arvoisa puhemies ennen vaaleja kaikki puolueet olivat samaa mieltä tämän kauden tärkein asia on talouden kuntoon saattaminen ja ennen vaaleja kaikki puolueet olivat suurin piirtein yhtä mieltä sen suunnasta ja ongelman laajuudesta kaikki puolueet olivat myös samaa mieltä siitä että tehtävät päätökset eivät tule olemaan helppoja nyt hallitus tekee näitä vaikeita päätöksiä ja kantaa vastuunsa

juuri niin odotan missä viipyvät ne opposition vastuulliset vaihtoehdot mihin te yhdyitte ennen vaaleja kantakaa se vastuunne ja tuokaa niitä

puhemies pääministeri sanoitte esittelypuheenvuorossanne että matkalla ei tyylipisteitä jaeta rohkenen olla eri mieltä sillä te olette päättäväisellä toiminnalla näyttäneet että jos järjestöt eivät saa päätöksiä aikaiseksi niitä pitkäjänteisiä ja ja ennakoitavia päätöksiä joilla tämän maan kilpailukykyä parannetaan

yhteistyötarjouksen näille järjestöille myös kuuntelusta hallitus saa tyylipisteet viisautta on että korjataan suuntaa silloin kun huomataan että mennään vikaan sunnuntailisien ja ylityölisien leikkauksella te toimitte juuri näin perhevapaiden kustannusten kertakorvaus antaa myös uskoa naisvaltaisille aloille se antaa myös uskoa näille nuorille naisille että he voisivat saada pysyvämpiä työsuhteita pk sektorilla se voi myös edistää naisyrittäjyyttä ja ennen kaikkea se kannustaa naisia huolehtimaan omasta työura ja palkkakehityksestään ja näin vaikuttaa

pääministeri sipilä teidän hallituksenne jakaa kansaa kahtia näillä epäoikeudenmukaisilla leikkauksilla toisaalta sitten talouspolitiikan linja on väärä suhteessa niihin ongelmiin jotka meillä ovat olemassa ja kolmanneksi te olette nyt sotkemassa työmarkkinoita todella rajulla tavalla tällä pakkopaketilla

lomien leikkausta toteuttaa se tulisi vain lomarahaleikkauksina valtiolle ja kunnille ja merkitsisi merkittäviä irtisanomisia julkiselta sektorilta seitsemäs yhdeksättä päivätyssä muistiossa teillä on tämän rakenneyksikön arvio valtiovarainministeriöstä kolme pilkku yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia näitten säästöjen vaikutuksista ja sitten seuraavana päivänä teidän omissa kalvoissanne viisi pilkku nolla kaksi prosenttia mistä tämä reilu prosentin kasvu näihin vaikutuksiin tuli vuorokaudessa kun ei näytä mitään taustamuistiota kuitenkaan olevan siihen suuntaan

arvoisa puhemies hallitus syyttää nyt oppositiota siitä että oppositio ei tarjoa vaihtoehtoja tosiasiassa hallitus itse on keväästä lähtien hokenut että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin

tosiasia on myöskin se että oppositio on esittänyt vaihtoehtoja meillä vihreillä on ollut oma vaihtoehtomme voitte lukea sen meidän nettisivuiltamme ja olemme olemme tuoneet sitä joka päivä esille näissä keskusteluissa vaikuttaakin vahvasti siltä että silloin kun muut ovat eri mieltä hallitus kutsuu kutsuu sitä vaihtoehdottomuudeksi

suosittelisin tässäkin
arvoisa puhemies tässä kovasti perätään oppositiolta vaihtoehtoja ja uskon että niitä todellakin on tulossa mutta nyt me olemme keskustelemassa täällä valtioneuvoston tiedonannosta hyvä hallitus teillä on mielenkiintoinen strategia huonojen päätösten esittelylle ensin te ilmoititte että eläkeläisten asumistuki muuttuu yleiseksi asumistueksi minkä seurauksena osa eläkeläisistä olisi menettänyt jopa satoja euroja kuukaudessa nyt te korjaatte esitystänne niin että maksimimenetys onkin kuusikymmentä euroa kuukaudessa te myös ilmoititte että kilpailukyvyn parantamiseksi ylitöistä ja pyhätöistä maksettavia korvauksia leikataan jatkossa ja nyt te peruitte tämän esityksen ja ehdotatte kaikilta leikattavaksi lomarahoista kolmanneksen

arvoisa puhemies samalla kun kristillisdemokraatit harjoittavat rakentavaa oppositiopolitiikkaa meillä on täällä

niin kuin kaikki tiedämme niittää sitä kylvää jos niittää kurjuutta niin niittää syrjäytymistä ja köyhyyttä jos kylvää anteeksi kurjuutta ei kun siis kaikkea no viesti meni perille vaikka sanat menivät solmuun otetaan uudestaan jos kylvää kurjuutta niin niittää syrjäytyneisyyttä tässä on meillä nyt kipupiste tämä kannattaisi tarkistaa onko todella kaikista tärkeintä leikata niiltä pienituloisilta niin paljon kuin nyt

puhemies suomen kansa odottaa näinä viikkoina hallitukselta eduskunnalta ja työmarkkinajärjestöiltä ainoastaan sitä kykenemmekö luomaan edellytyksiä muuttuvassa maailmassa ja muuttuvassa suomessa uudelle työlle sellaiselle työlle josta pystytään maksamaan sellaista palkkaa jolla ihminen tulee toimeen mitä sitten tavallinen suomen kansan edustaja voi tässä tilanteessa seuraavien viikkojen aikana tehdä hyvät edustajat se ainut tehtävä on tukea hallitusta ja tukea työmarkkinajärjestöjä että he seuraavien viikkojen aikana löytävät ne kultajyvät joilla nämä kaksi loikkaa pystytään tekemään ja jos tässä me kykenemme antamaan tukea niin lopputulos saattaa olla hyvä

puhemies täällä toistellaan sitä että nyt nämä palkanalennukset näillä pakkolaeilla on pakko tehdä jotta työllisyys saadaan kasvuun ja on kerrottu mikä näiden työllisyysvaikutus on olemme aikaisemmin kuulleet että nämä tuovat viisikymmentätuhatta viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa kun olemme kysyneet mihin laskelma perustuu siis se että ihmisten ostovoimaa leikataan pakkopalkanalennuksilla ja se tuo lisää työpaikkoja niin nythän se selvisi kun eilen paljastui näistä vmn muistioista mihin tämä perustuu tarkka sitaatti työllisyysvaikutusten arviointi on asiantuntijoiden näkemyksissä on huomattavaa hajontaa ja niin kuin äsken puheenjohtaja rinne totesi niin yhdessä vuorokaudessa tuli yli prosenttiyksikkö lisää ennen kuin hallitus esitteli nämä keinot mihin valmisteluun tämä perustuu mihin arvioon perustuu se että nämä tuovat työpaikkoja koska se on selvää että nämä palkanalennukset tuovat välittömästi työttömyyttä joka heikentää

miten pääministeri juuri sanoi omassa puheenvuorossaan että työllisyys ja kilpailukyky eivät parane itsestään on tehtävä jotakin ja hallituksen pitää tehdä se oma roolinsa pari kommenttia ensinnäkin edustaja ihalaiselle sanoitte että tarvitaan laajempi paketti täytyy olla kokonaisuus tässähän yritetään kokonaisuutta mutta me tarvitsemme myöskin sen että täytyy tehdä jotain heti että päästään liikkeelle toivotaan että tulee tämä kokonaisuus mukana siinä me emme voi enää odottaa vuotta tai kahta sitä että suomeen tulee taas kolmekymmentätuhatta tai kuusikymmentätuhatta

jaskari sanoi yhden todella tärkeän oivalluksen ja se on se että hallituksen pitää tehdä oma osansa oma osansa mutta mistä lähtien suomessa tai missään länsimaassa palkka ja palkkaan liittyvien ehtojen sopiminen kuuluu hallitukselle sanokaa joku maa

minkä pääministeri sipilä on tänään tuonut tänne se on työntekijöiden ja työnantajien välinen sopimus miten palkka määräytyy miten lomarahat määräytyvät ja kun hallitus on lähtenyt perustuslain kannalta erittäin kyseenalaiselle linjalle tuomalla tämmöisen paketin tänne ja vaatimalla hallituspuolueilta sen hyväksyntää syntyy sotku niin kuin on nähty suuri sotku edestakaisin kuljetaan kelle tämä lomaraha tulee ensin se pitää antaa jotta se voidaan ottaa pois sitten se annetaankin niille joilla sitä ei ole ollut ja sitten heidän pitää ryhtyä tekemään henkilökohtaisia ratkaisuja jos palaisitte perustuslain mukaiseen järjestykseen hoitaisitte näitä välillisiä maksuja mutta jättäisitte palkat

puhemies varmaan tässä on erimielisyys siitä mitä on pakko tehdä onko hallituksen pakko sotkea työmarkkinat sillä että se lähtee vähän väkivalloin tekemään hyvin heikkojakin esityksiä me katsomme ne läpi niin tämä lomarahaesitys on sellainen että ei vaikuta kauhean mielekkäältä kun osa saa ja osalta otetaan sitten on lomapäivien leikkaus miksi lomapäivä on huonompi palkankorotus kuin se että neuvottelee neuvotteluissa palkkaa lisää itselleen eli hallitus on valinnut sieltä täältä yksittäisiä keinoja jotka eivät ole kauhean tehokkaita johtuen juuri siitä että palkan sopiminen on työntekijöiden ja työnantajien välinen asema ja sitä voidaan parhaiten ja maltilla arvioida uudestaan työntekijöiden ja työnantajien välisessä yhteisymmärryksessä sille hallituksen pitää antaa tilaa koska hyvä johtaja kuuntelee hyvä johtaja pyrkii löytämään hyviä kompromisseja tässä nyt

arvoisa rouva puhemies jos sanoisin yhden tällaisen yleishuomion ja sitten yhden vähän yksityiskohtaisemman yleishuomiona ehkä tuohon edustaja heinäluoman puheenvuoroon olen aina uskonut vahvasti että paras yhteiskunta syntyy yhdistelmällä liberaalidemokratia ja sosiaalinen markkinatalous liberaalissa demokratiassa ja sosiaalisessa markkinataloudessa on tietty roolitus hallitus on demokraattisessa vastuussa eduskunnalle ja eduskunnan äänestäjille työmarkkinoilla on oma roolinsa työmarkkinajärjestelmän kehittämisessä ja yksityissektorilla on rooli joka luo sitä hyvinvointia tähän yhteiskuntaan niitä verovaroja nyt olemme minun mielestäni tilanteessa kaikki elävät symbioosissa me olemme tilanteessa jossa kaikilla on yhteinen tilannekuva suomen taloudesta joka ei tällä hetkellä vedä joku sanoi tuossa olisiko ollut edustaja jaskari että tekemättä ei voi jättää me olemme tilanteessa jossa meillä kaikilla on tulosvastuu hallituksella on tulosvastuu oppositiolla on minun mielestäni täysi oikeus kritisoida hallituksen toimia mutta me emme voi jättää työllisyyttä ja talouskasvua muiden sen takia me olemme esittäneet nämä neljä plus yksi tointa sen takia tässä samalla kulkee polku työmarkkinajärjestöjen kautta silloin me tulemme tähän yksityiskohtaiseen huomioon se on se että me pidämme kiinni meidän tavoitteistamme jotka ovat viisi plus viisi plus viisi prosenttia näistä me emme tingi ja me olemme alusta saakka antaneet mahdollisuuden työmarkkinajärjestöille esittää erilaisia keinoja ja he hakevat niitä keinoja tällä hetkellä tämä maali ei liiku mutta ne keinot siinä sisällä ilman muuta liikkuvat eli me pidämme tavoitteista ja aikatauluista kiinni mutta olemme valmiit keskustelemaan näistä keinoista se mitä me ehkä hallituksen puolelta vielä kertaalleen pyytäisimme teiltä opposition puolelta kertokaa millaisia vaihtoehtoisia keinoja voisimme käyttää niin pääsemme silloin yhteiseen rakentavaan keskusteluun joka meillä tällä hetkellä työmarkkinajärjestöjen kanssa

puhemies me olemme varmasti yhtä mieltä siitä että sairastavuuserot tässä yhteiskunnassa ovat suuret ja se on yksi kiperä yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelma jos nyt katsomme näitä välineitä joita hallitus on varannut niin se lähtee siitä että sairaslomaan tulee karenssi jos tarkastelemme miten tuo karenssi toteutuu teidän omien arviointinne pohjalta niin siellä sanotaan että tietopohja on hyvin epävarma ei voida luottaa niihin tuloksiin mitä tästä seuraa ja että sairaana työssäkäynti voi lisääntyä ja toisaalta myös sitä kautta sijaisuudet vähenevät ja sen työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset mutta me tiedämme sen että vaikkapa keskivertoa alle sairastavan kiinteistöalalla työskentelevän ihmisen vuosipalkasta tuo karenssipäivä leikkaa

seitsemänsataa euroa

työskentelevän ihmisen vuosipalkasta tuo karenssipäivä leikkaa seitsemänsataa euroa mutta kaikkein huolestuttavinta on ne jotka ovat vakavasti sairaita vaikkapa syöpää sairastava ihminen joka joutuu useamman kerran olemaan hoitojen takia poissa työelämästä tai reumaa sairastava ihminen toivoisin että kun mietitte tätä mekanismia niin ajattelisitte myös näitä ihmisiä

täällä on epäilty tuleeko hallitus järjestöjen tontille voin vakuuttaa kaikille täällä että tämän hallituksen lähtökohtana on nimenomaan sopimusvapaus mutta nyt kun meidän on noussut korkealle niin sitä on väliaikaisesti ohjattava alaspäin tässä poikkeustilassa mutta ilman muuta pyritään sopimusvapauteen ja siihen että tähänastista joustavammin voidaan sopia työehdoista yrityksissäkin haluaisin korostaa sitä että kun täällä monet puhuvat kauniisti sopimusvapaudesta niin ei se ole ollenkaan toteutunut monissa pienissä yrityksissä joissa suomessa yksilötasolla poikkeuksellisen pakottava työehtosopimus on estänyt tekemästä sellaisia ratkaisuja joilla voitaisiin lisätä suomeen työllisyyttä ja investointeja nämä asiat eivät ole selvästikään kiinnostaneet edustajia heinäluoma ja ihalainen heidän aikaisemmassa roolissaan

tämän asian ytimessä edustaja vartiainen kun te sanotte että sopimusvapaus on voimassa niin onko se nyt voimassa tällä pakkolainsäädännöllä eihän se ole voimassa te olette tekemässä päätöstä jolla kielletään tekemästä mitään muuta kuin mitä te päätätte ei saa sopia paremmin vaan te leikkaatte lomarahat ja sanotte sairausajan korvausten maksamisen ja laitatte ihmiset ilman sairausajan korvauksia sairauslomalle aika kovaa lainsäädäntöä se on pakkolainsäädäntöä teidän linjallanne ministeri stubb ei ole mitään tekemistä liberaalidemokratian kanssa nyt tämä ehdotus pitäisi lähettää ehdottomasti lakivaliokuntien käsittelyyn että katsotaan tämä huolella lävitse on saatu aika paljon uutta tietoa eilen valtiovarainministeriön laskelmista joita meille ei kerrottu ollenkaan onko nytkään kaikki vielä tiedossa siis toivon että tämä lähtee valiokuntakäsittelyyn ja eduskunta haluaa kokonaisuudessaan paneutua tähän mitä tällä ollaan tekemässä ja ja miten tämä vaikuttaa perusoikeuksiin

pääministeri kertoessaan hallituksen suunnitelman vetosi sekä puheenvuoron alussa sitten myöhemminkin työmarkkinajärjestöihin että ne nyt sopisivat ne asiat jotka ovat ottaneet sopiakseen siihen myös edustaja ihalainen ja moni muukin on on vedonnut varmasti näiltä osin se sopimus olisi parempi vaihtoehto kuin se mitä tässä käsillä on mutta totta kai hallituksen pitää kantaa vastuu joka tilanteessa ja sillä pitää olla suunnitelma kuinka edetä jos sopimusta ei synnykään mutta prosessinhan pitää tukea sitä työmarkkinajärjestöjen prosessia sillä olisi myös ilmapiiriin nähden vaikutusta ja vältettäisiin vastakkainasettelua sitä paitsi materiaalista apuahan tulisi veronalennuksia plus sitten ikäviä leikkauksia voitaisiin vetää pois loppuun sanon vain sen että jos tässä maassa katoaa sopimisen taito ja tahto ei meillä ole kummoistakaan tulevaisuutta

arvoisa herra puhemies on kyllä järkyttävää kun vaikutusten arviointia ei tehdä omissa tavoitteissanne että ratkaisuja tehdään mahdollisimman tasapuolisesti kyllä tämä teidän sairausajan leikkauksenne on kaikkea muuta kuin tasapuolinen pienikin katselmus tuonne palvelualan sektoreille missä kaupan alalla on paljon osa aikaisia naisia töissä te te olette viemässä tällä ratkaisulla viisikymmentä prosenttia työntekijän viikkotyöajasta monessakin tapauksessa esimerkiksi alkossa osa aikaisia työntekijöitä on yhdeksänkymmentäviisi prosenttia kausivaihtelut huomioiden siellä on paljon ihmisiä joittenka työviikko kestää kymmenen tuntia ja te olette viemässä siitä yhden päivän osalta merkittävän osan kuinka te kehtaatte mutta kyllä te kehtaattekin

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen oikeastaan siihen että kyllähän tämä keskustelu tässä salissa on on hyvinkin rakentavaa jos oikein herkällä korvalla sitä kuuntelee jopa edustaja arhinmäen lauluesitys on minun mielestäni aika rakentava ja positiivinen jos kuunnellaan mitä edustaja arhinmäki siinä lauloi tehän lauloitte että näin heiluu takki takki heiluu näin no tässä salissa varmaan kaikkien takki heiluu koska muutoksen tuulet puhaltavat mutta positiivista tässä on se että edustaja arhinmäki ette alentunut niin alas puhunut mistään takinkäännöstä vaan ainoastaan heilumisesta ja tämäkin on nähtävä positiivisena asiana se on aivan niin kuin pääministeri sanoi miksi näitä toimenpiteitä tehdään niitä tehdään työllisyyden parantamiseksi ja niin että saadaan satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja sillä on suora yhteys velanottoon meillä tänä päivänä annetaan vauvalle äitiyspakkaus jonka hinta on kaksisataaseitsemänkymmentäneljä euroa mutta sinne äitiyspakkaukseen patjan väliin on laitettu seitsemäntoistatuhannen euron velkakirja ja haluaako oppositio lisätä tämän velkakirjan

puhemies täällä jälleen kerran niin kuin äsken turunenkin viittasi näihin työllisyysvaikutuksiin kun kysyin äsken valtiovarainministeriltä hän jätti vastaamatta mihin nämä arviot perustuvat kun hänen omien virkamiestensä tekemissä muistioissa todetaan että työllisyysvaikutusten arviointi on haastavaa ja asiantuntijoiden näkemyksissä on huomattavaa hajontaa nämähän tulisivat voimaan vasta kaksituhattaseitsemäntoista ja nyt yritetään hakea nopeita keinoja tämä on suuri sotku ja vaikea polku jolle te olette lähdössä viemään tämä on täysin väärä tie ja kun kysyttiin vaihtoehtoa kaikki olemme sitä mieltä että olisi parempi jos työmarkkinajärjestöt ja hallitus pääsisivät sopuun mutta hallituksen oma toiminta vaikeuttaa sitä kun te toiselle neuvotteluosapuolelle laitatte veitsen kurkulle ja sanotte että nyt sopikaa niin kuin toiset haluavat sen osoittaa esimerkiksi laskelmanne tästä sairaussakosta se perustuu ekn laskelmiin olette antaneet yhden osapuolen vaikuttaa niihin päätöksiin ja perusteluihin joita olette onko tämä tasapuolista

arvoisa puhemies sairauspäivän karenssi on todella vastuuton jos ajattelee monia hoito ja hoiva alalla olevia työntekijöitä heillä on perhe elätettävänä he miettivät onko varaa menettää päivän palkka pikku flunssan vuoksi ehdottaisin että tätä pohdittaisiin myös joltakin yhteiskunnallisesti tasapuoliselta näkökantilta koska on kuitenkin väärin myös se että pienyrittäjä joutuisi maksamaan siitä että työntekijät sairastavat paljon tähän voisi hakea jotain yhteisvastuullista ratkaisua kuten on tehty tässä vanhemmuuden kustannusten kertakorvauksessa tätä pyytäisin harkitsemaan sitten ihmettelen sitä koska on kysymys kilpailukykypaketista missä ovat tiedot digiloikasta ja sen sen kilpailukykyvaikutuksista jo viime kaudella aloitettiin esimerkiksi palveluväylähanke alusta joka tarvitaan siksi että eri eri ohjelmistot ja eri tietokannat voivat joustavasti ja kitkattomasti kommunikoida keskenään kysyisin hallitukselta missä vaiheessa on kansallinen palveluväylä
tähän minuutti ministeri lindström paikan päältä
arvoisa puhemies lyhyesti tänne tuli minulle muutama kysymys liittyen ensinnäkin muutamia huomioita edustaja ihalainen kiinnitti huomiota siihen että eihän tässä nyt ole kyseessä työnantajalähtöinen paikallisen sopimisen kehittäminen ei ole siellä ei ei lue muuten se sana sopiminen sopiminen tarkoittaa sitä että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä sanelu on jotain ihan muuta ja tämä selvitysmies harri hietala minä olen monta kertaa hänen kanssaan keskustellut tässä matkan varrella tosiaan viidestoista kymmenettä antaa tämän raporttinsa ja hänelle on evästetty että hän antaa kunnianhimoisen raportin ja kunnianhimoisen selvityksen ja tämä on vastaus tähän kysymykseen tähän paikalliseen sopimiseen

puhemies kun tätä keskustelua nyt on kuunnellut niin tässä alkavat näkemykset aika lailla selkiytymään jos jos olen ymmärtänyt oikein sen mitä esimerkiksi edustajat heinäluoma ja ja lindtman ovat täällä sanoneet niin me kaikki olemme siitä samaa mieltä että parasta olisi että työmarkkinajärjestöt yhdessä löytäisivät sellaisen ratkaisun joka tekee sekä tämän kilpailukykyloikan että maltillisen palkkaratkaisun sitä ratkaisua ei synny niin teidän viestinne on se että sitten pitää nostaa kädet pystyyn eikä tehdä yhtään mitään kun taas hallituksen viesti on se että siinä tilanteessa että sitä ratkaisua ei synny hallituksen pitää kantaa vastuunsa suomen työllisyydestä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta ja viedä sitten omat ratkaisut läpi jos yhteiseen sopimukseen ei päästä ja tässä on todella iso ja merkittävä ero ja se on hyvä että se on nyt tämän keskustelun aikana käynyt selväksi

kyllä tämä on todella iso soppa ja sotku en ole ennen urani aikana nähnyt tällaista että hallitus tekee esityksiä peruu niitä ja menee sellaisille alueille jotka eivät hallitukselle hallitukselle kuulu mutta erityisesti minua hämmästyttää tämän valmistelun heikko laatu täällä tehtiin esitys vuosiloman lyhennyksestä ja ja sitä perusteltiin kustannussäästöillä nyt

valtiovarainministeriön omassa muistiossa joka on julkistettu sanotaan että vuosilomien lyhennys alentaisi valtion ja kuntien menoja suoraan vain lomarahan verran muutoin säästövaikutus toteutuu vain jos kyseiset tahot sitoutuisivat merkittäviin henkilöstövähennyksiin hyvin lyhyellä aikavälillä tätä ei muuten kuitenkaan esitetä eikä suositella

puhemies minä pyydän nyt valtiovarainministeri stubbia vastaamaan siihen esitettyyn kysymykseen mitä nämä laskelmat tarkoittavat teidän mielestänne ja suositellaanko siellä tätä

puhemies minulla on puheenvuoro herra puhemies kyllä selvästi käy ilmi että tilannekuva ei ei ole vieläkään auennut jotenkin ymmärrän kyllä nyt edellisten hallitusten tilannetta huomattavasti paremmin kun entiset hallituspuolueet ovat täällä täysin käsijarru päällä niin te olitte muuten viime hallituskaudellakin suomi ei pystynyt uudistumaan ja tässä kansan valtakirjan kautta kolmen suurimman puolueen yhteistoiminnan kautta uudistamassa suomea täällä puhutaan päivän palkasta ääni väristen herranen aika missä on solidaarisuus työttömiä kohtaan tässähän on kysymys juuri siitä että me luomme työtä ja sitä kautta parannamme suomen tilannetta herra puhemies täällä todettiin myös edustaja ihalaisen puheenvuorossa että että työmarkkinapolitiikka ei ole voimalaji vaan taitolaji minulle kyllä tulevat mieleen metsäteollisuuden neljänkymmenenkahden miljoonan euron tappiot sen takia kun puuliitto ja paperiliitto pitivät vuorokauden mittaisen lakon poliittisen lakon

edustaja vartiainen empiirisiin selvityksiin perustuen suomessa työlait ja sopimukset tarjoavat suurempia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kuin käytetään empiirisiin selvityksiin perustuen suomessa on eu maista joustavimmat työaikajärjestelyt toiseksi edustaja jaskarille se kokonaisuus olisi paljon nopeammin aikaansaatavissa kuin se pakkopaketti joka tulisi kaksituhattaseitsemäntoista voimaan eikö niin tämä asia mistä me nyt puhumme pitäisi neuvotella paljon aikaisemmin ja luoda uskottavuutta meidän talouteen työmarkkinoille palkanmuodostukseen ja niin poispäin eräs neuvo voisi olla tai ainakin toivomus hallitukselle älkää tuoko näitä pakkolakiesityksiä tänne eduskuntaan hosumalla jättäkää aikaa järjestöille rauhassa nyt neuvotella
edustaja haglund ja sen jälkeen ministeri stubb

hyvinkin näin mutta tiedämme myös kaikki sen että tämä ei käytännössä toteudu tämä on myös se syy minkä takia tarvitaan toimenpiteitä koska paikallinen sopiminen käytännössä voi mahdollistaa sen että ei mennä tähän raskaaseen yt menettelyyn niin kuin suomessa hyvin usein tehdään ja työllisyystilastossamme varsin rumina lukuina tämä on kyllä kaikkien pakko myöntää te herra pääministeri varsin hyvin täällä vastasitte jo näihin huomioihin jotka liittyvät yrittäjiin minun huoleni on taas se että tuolla netissä pyörii paljon asiantuntijoita jotka epäilevät sitä onko tämä oikeasti mahdollista hoitaa niin että yrittäjät eivät joudu kärsijäosapuoleksi toivottavasti tämä on mahdollista koska muuten tulee aikamoinen pannukakku tästä teidän

tuolla isossa vanhassa salissa moititte edellistä hallitusta siitä että oli huonosti valmisteltuja esityksiä jotka tuotiin nopeasti tänne nyt te olette itse vähän syyllistynyt samaan joten pankaa tämä tämä korvan taakse koska se ei helpota meidän edustajien työtä mutta kannustan teitä jatkamaan määrätietoisia muutosten valmisteluja

hyvin tiedätte sunnuntailisiä me katsoimme ylityökorvauksia ja me katsoimme myös alv kokonaisuutta jatkuvasti eri osastot meillä laskevat ja katsovat erilaisia muodostelmia tästä kokonaisuudesta ja sitten kuten tuossa totesimme tavoittelemme viittä prosenttia ja kun lainsäädäntövalmistelu alkaa niin me myös todennamme todennamme sen viisi prosenttia sitten edustaja ihalainen

heikkous on se että sadanneljänkymmenen maan joukossa paikallisessa sopimisessa suomi on sadasneljäskymmenes

aivan totta valtiovarainministeri stubb juuri tuolla tavalla toimitaan ministeriössä kun asioita valmistellaan ehkä meidän ja teidän välinen ero on se että minä kuuntelin niitä ratkaisuja ja selvityksiä joita sieltä tuli nyt näyttää siltä että sairausajan palkka on pelkästään ekn elinkeinoelämän keskusliiton pohjille rakennettu se arvio sieltä tämä kyllä tuntuu hyvin oudolta kyllä sieltä ministeriöstä löytyy niitä asiantuntijoita myöskin tätä arvioimaan miksi sitä ei tuotu tänne ministeriön arvioon

että hallituksen esitykset ovat hataralla pohjalla luvut ovat olleet hataralla pohjalla aikaisemminkin puhuttiin viidestäkymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta nyt pääministeri sipilä puhui jo sadastakymmenestätuhannesta työpaikasta tätä vauhtia tämä tämä paketti tuo meille jo puoli miljoonaa työpaikkaa ennen kuin se säädetään jos jos vauhti on tämä mutta arvoisa puhemies olen kysynyt pääministeri sipilältä kysynyt valtiovarainministeri stubbilta millä te takaatte että nyt kun annetaan miljardeja palkansaajien rahoja ja kahdeksansataa viiva yhdeksänsataa miljoonaa valtion rahoja työnantajille niillä syntyy työpaikkoja ja investointeja te ette ole millään tavalla kertoneet miten te voitte sen taata työministeri lindström teidät tunnetaan rehtinä miehenä joka kertoo suoraan miten asiat ovat kertokaa te mikä on se mekanismi jolla nämä rahat siirtyvät suoraan työllistämiseen

arvoisa puhemies edustaja arhinmäkihän tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossaan hämmästeli sitä kun yritykset maksavat osinkoja ne maksavat osinkoja siksi koska niiden ei kannata investoida tähän maahan ministeri stubb kertoi tuossa juuri world economic forumin uusimmasta tutkimuksesta ja se kertoo aika karua kieltä siitä että paitsi että meillä eivät työmarkkinat toimi niin tänne ei tosiaankaan valu niitä sijoituksia ulkomaisia sijoituksia ei tule sen vertaa kuin kotimaisiakaan ollaan sijalla kahdeksankymmentä jos katsotaan niitä tosiaan tällaisilla mukavilla pehmeillä arvoilla mitattuna meillä menee täällä hyvin mutta meillä menee varmaan niin kauan hyvin kuin meillä vielä riittää ja aika huonolta tämä tältä osin näyttäisi jos opposition käsiin tämä maa uskottaisiin sen takia paikallisen sopimisen ja sopimusvapauden edistäminen on tässä työlistalla ensimmäisenä ja toisin kuin vanhan liiton miehet täällä haluavat meille uskotella sopimusvapaus ei tarkoita työmarkkinajärjestöjen sopimusvapautta vaan sitä että sitä voidaan yksikkökohtaisesti soveltaa työpaikkatasolla

arvoisa puhemies edustaja vartiainen puhui aikaisemmin varsin hyvin paikallisen sopimisen merkityksestä ja haluaisinkin siihen tarttua me vihreät näemme kyllä paljon mahdollisuuksia paikallisessa sopimisessa ja tässä on kuitenkin asia josta täällä ollaan varsin yksimielisiä nyt pitäisi puhua vain siitä miten se toteutetaan niin että sekä työntekijät että työnantajat hyötyvät siitä

ei ole lähdetty siihen että hallitus lähtisi yksipuolisesti tekemään tällaisia päätöksiä mitä nyt tehdään siellä keskustasolla tehdään hyvin yleistason raamit ja siellä on tilaa paikalliselle sopimiselle paljon enemmän olennaistahan on se että työehtosopimuksissa määrätään määrätään perusta ja ja siitä voidaan poiketa vain yhteisellä sopimuksella itse näen myös että suomen yrittäjien ja pienyrittäjien asemaa näissä keskusteluissa pitää vahvistaa koska elinkeinoelämän keskusliitto edustaa vain hyvin pientä vähemmistöä suomalaisista yrityksistä sekin kannattaa muistaa että maailma muuttuu mutta olennaista on se että hallitus vaarantaa työntekijöiden ja työnantajien yhteisen halun tehdä sekä työehtosopimuksissa alakohtaista joustoa alakohtaista joustoa että paikallista sopimista jos te sanelette heidän

puhemies aivan kuten oppositiojohtaja niinistö sanoi maailma muuttuu mutta muutummeko me minun täytyy kuvata syvä ajatteluero edustajien haatainen ja pekonen kanssa jotka täällä ovat irvailleet ja harmitelleet hallituksen muuttavan päätöksiään minä taas näen että esimerkiksi se pääministerin puheenvuoro siitä että että kätilöiden mielipide vaikutti siihen että hallitus vielä kerran halusi katsoa että paketin oikeudenmukaisuus toteutuu on kansalaisten suuntaan semmoinen viesti että heitä kuunnellaan ja näkemyksiä arvostetaan ja toinen puoli tätä asiaa on se että minä en ole ehkä kuullut täällä nyt oppositiolta varsinaisia vaihtoehtoja miten te tämän kilpailukykyasian hoitaisitte mutta minun oikeudentajuuni kun on ollut ajatus siitä että esimerkiksi olisi edetty sen arvonlisäveron korottamisen kautta ei mahdu miksi työntekijäporukka ei osallistuisi tähän asiaan

täytyy sanoa että minä tiedän että lapsilla on valikoiva kuulo ja nyt näyttää siltä että oppositiolla on kyllä valikoiva lukutaito ensinnäkin kun puhutaan paikallisesta sopimisesta niin pitää muistaa se että silloin tulee työsopimuslaki ja tässä hallituksen esityksessä sanotaan selvällä suomen kielellä että nämä hallituksen toimet ja pakkokeinot eivät koske miltään osin työsopimuksia sen lisäksi siinä sanotaan että ne eivät koske voimassaolevia työehtosopimuksia pelkäättekö te sitä että työsopimuksella ei ole mitään voimaa tässä maassa pelkäättekö te työnantaja vai työntekijäpuolta tässä kohdassa työsopimuksia voidaan aina tehdä

jolla ei sitä aikaisemmin ole ollut niin se on ehdottomasti tasa arvoa se on ehdottomasti tasa arvoisuutta ja se tuo työntekijöille samanlaiset oikeudet kaikilla aloilla tämä näkyy muun muassa sillä alalla joka on minulle kaikkein tutuin
edustaja uotila ja sen jälkeen edustaja heinäluoma
arvoisa puhemies minä olen huolissani tulevasta kustannuskilpailukyvystä kuuntelin lauantaina herkällä korvalla ekn häkämiestä ja ja myöskin maanantaina lauantaina hän totesi että kompromisseille tilaa maanantaina hän torjui edelleen keskitetyn tulosopimuksen aikaansaamisen ja sanoi että on liittokohtaisten vuoro mutta hän näytti vihreätä valoa sille sakn ehdotukselle että tehtäisiin ratkaisu jossa teollisuuden avoimen sektorin ratkaisut löisivät löisivät läpi kaikilla muillakin aloilla nyt te olette tällä pakkolainsäädännöllä tekemässä todella kovat kompensaatiovaatimukset myöskin vientisektorille leikkaamalla palkkoja jatkamalla työaikaa ja käymällä sairausajan palkan kimppuun miten te turvaatte sillä ratkaisulla palkkakehityksen kun vientialat vaikkapa paperi metalli ryhtyvät käymään liittokohtaisia sopimusneuvotteluja tämä taakka niskassaan millä te turvaatte maltillisen palkkakehityksen ja sen palkkakehityksen joka sitten tämän heidän esimerkkinsä mukaan levitetään kaikille muillekin aloille

edustaja tolppanen puuttui ihan tämän kysymyksen ytimeen kun hän sanoi että pelätäänkö täällä että voimassa että eikö ole luottamusta niihin kyllä ne ovat voimassa mutta hallitushan pyytää nyt teiltä edustaja tolppanen valtakirjaa siihen että tämä päättyy vuoden kaksituhattakuusitoista syksyllä siitä eteenpäin eduskunta tai hallitus tekee päätöksiä työehdoista säätää maksimit sille mitä saadaan sopia se on pakkoyhteiskuntaa ja se ei kuulu länsimaiseen demokratiaan ja toivon että eduskunta todella miettii annetaanko tälle linjalle tuki kun te puhuitte lomarahoista että eikö ole hienoa jos sataviisikymmentätuhatta ihmistä saa lomarahan niin sehän on hienoa mutta

matti vanhasta joka on sanonut että ei näin ole tarkoitus toimia ei näin ole tarkoitus toimia hän sanoi se pitää ottaa jotenkin pois no se on vähän auki miten se otetaan mutta siellä työpaikoilla pitäisi sitten jotain tehdä jotta sitä ei tarvitsekaan maksaa nyt tulee yrittäjiä älkää älkää nyt yhtään naureskelko tulee yrittäjiä jotka sanovat että he eivät halua että hallitus tulee sotkemaan sen heidän työpaikkansa ilmapiirin että heidän pitää ensin antaa jotain ja sitten ottaa pois kohta ovat kaikki suuttuneet teihin pääministeri sipilä
arvoisa puhemies

kyllä minä edelleenkin muistuttaisin oppositiota myös siitä että meillä on olemassa työlainsäädännössä työsopimuslaki ja hallituksen esitys antaa työsopimukselle mahdollisuuden kävellä hallituksen pakkotoimien yli kyllä meillä keinoja on pitää myöskin työntekijöiden puolia tässä maassa ja hallitus ei halua niitä viedä vaan hallitus haluaa ehdottomasti sen että saataisiin tasapuolisempaa olemista tähän maahan ja saataisiin myöskin koulutusta ihmisille jotka joudutaan irtisanomaan ja sen lisäksi saataisiin myöskin työterveyttä kuudeksi kuukaudeksi sen jälkeen kun

alta lisäksi ehdottoman hyvä asia on se että tulee rahaa myöskin sille työnantajalle jonka palveluksessa oleva nainen tulee raskaaksi sehän on erittäin hieno asia se on myöskin tasa arvoa se on sen kaltaista kehitystä mitä tässä maassa kannattaa viedä eteenpäin

herra puhemies hämmästyttää tässä keskustelussa se että kun pääministeri sipilä on esitellyt ihan ihan todellisen oikean vaihtoehdon miten suomi nostetaan suosta ja mitä matti vanhanen omassa

eikö meillä vieläkään tämä kriisitietoisuus ole tässä maassa levinnyt tämän pitemmälle edustajien keskuuteen ihmettelen suuresti sitä että ikään kuin tämä velanotto mitä tällä hetkellä suomessa tehdään olisi joku pikku juttu tämä on varmaan suomen taloushistorian vaikeimpia tilanteita yksi asia pitää vielä sanoa arvoisa puhemies ja se on se että kansainväliset luottoluokituslaitokset seuraavat suomen tilannetta äärimmäisen huolestuneina ja ovat tekemässä meidän luottokelpoisuuteemme laskua mikä tarkoittaa välittömästi velan koron nousua sitäkö hallitus jäisi odottamaan että meidän velan korkomme nousee sadalle miljardille laskettuna jokainen prosentti on miljardi pois valtion budjetista se iskisi kaikkein pahimmin työttömiin pienituloisiin sairaisiin ihmisiin mikä olisi todella kova juttu tämän maan tulevaisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille älkää hyvät ihmiset jääkö enää odottamaan kädet levällään mitä tapahtuu tehdään tämä asia paremmaksi itse

kysyn onko pääministeri juha sipilä eri mieltä yritysjohtaja juha sipilän kanssa joka sanoi vakuuttavasti että suomi voi kilpailla vain osaamisella ei työvoiman hinnalla ja kysyn samoin missä vaiheessa ja miksi päädyitte muuttamaan mielenne että sairaussakko onkin hyvä idea etenkin kun maa josta malli on kopioitu on tekemässä päinvastaisia muutoksia valtiovarainministeri stubb olen eilen kaksi kertaa kysynyt mihin laskelmiin tämä hintakilpailukyvyn surkeus perustuu en ole saanut vastausta voitteko vastata koska olisi hyvin tärkeää että tämä sali puhuu samoista luvuista

kilpailukyky ja työllisyys eivät todellakaan kohene itsestään on arvokasta että voimme käydä tätä keskustelua tässä lähetekeskustelua siitä miten hallitus vie tärkeitä toimenpiteitä eteenpäin jotta suomeen syntyisi työtä mielestäni opposition linja on todellakin jääkylmä ja kivikova

kun kuuntelimme te sanoitte että mikään ei käy mikään ei kerta kaikkiaan käy sillä linjalla ei tule suomeen yhtään työpaikkaa ehdotankin sopimusta arvoisa oppositio aina kun te sanotte ei käy kerrotte miten sitten kertokaa vaihtoehtoja suomi ei nouse tästä suosta jos emme tee toimia ja toimi mielestäni hallitus on todellakin

hallitus yritti ensin yhteiskuntasopimusta joka kariutui koska se olisi kohdellut kovimmin matalapalkka ja vuorotyötä tekeviä naisvaltaisia aloja joilla rahallinen menetys olisi ollut suhteellisesti suurin sitten hallitus ilmoitti että se se toteuttaa työvoiman kustannussäästöt muulla tavalla kaikki esitykset toteutetaan pakkolailla jota yleensä käytetään maissa joissa demokratia ottaa ensiaskeliaan siis suomessa jossa kahden vuoden kuluttua vietetään demokratian ja kansanvallan

teistä teidän taustallanne tuli työmiehen kurittaja

kustannuskilpailukykypäätökset ovat osa kokonaisuutta eilen keskusteltiin menosopeutuksesta ja kasvua lisäävistä kärkihankkeista hallitus on ollut kyllä reilu ja pitkämielinen tässä prosessissa ja siitä pitää antaa tunnustusta nyt on annettu kolmas tilaisuus työmarkkinajärjestöille

vähän lisäisi teidän uskottavuuttanne kun toisitte pöytään omia esityksiänne ja kertoisitte että nämä ovat parempia erityisesti vihreitten osalta täytyy ihmetellä vihreät ovat esiintyneet täällä kaikista taantumuksellisimmalla tavalla voi sanoa että sitä on kyllä vaikea uskoa mutta

puhemies teillä on ilmeisesti huono kuuntelutaito kun miettii eilistä keskustelua siellä tuli paljon esityksiä ja kerrottiin myöskin se että marraskuussa on tulossa meidän talouspoliittinen budjetin yhteydessä esitettäväksi haluaisin kysyä kuitenkin pääministeri sipilältä nyt onko lomarahaoikeus tulossa kaikille niille jotka eivät tällä hetkellä ole työehtosopimusten piirissä vai ei siis tähän yksinkertaiseen kysymykseen vastaus sitten haluaisin kysyä valtiovarainministeri stubbilta voisitteko yksinkertaisesti vastata mitkä tämän pakkolakipaketin vaikutukset miten se tulee vaikuttamaan verotuloihin ja miten se vaikuttaa kaksituhattakuusitoista budjettiin ja siitä eteenpäin taloussuunnitelmaan
ministerit vastaavat kohta mutta vielä muutama edustajapuheenvuoro

arvoisa herra puhemies kun tätä opposition marinaa tässä kuuntelee niin ei voi olla tulematta mieleen paljon siteerattu mäkihyppylegenda joka sanoi että tekemätöntä ei saa tekemättömäksi

hallituksella on suuria suunnitelmia asioiden muuttamiseksi mutta kun ei ole absoluuttista tietoa lopputuloksista niin oppositio pitää parempana sitä että ei tehdä mitään mutta tätä jahkailua ja vatulointia on jatkettu liian kauan on parempi että todellakin

edustaja ihalainen piti täällä puheen jossa oli hyviä kohtia hän on ennenkin pitänyt hyviä puheita lainaan tässä sakn valtuustopuhetta joka on otsikoitu että sakn on syytä tukea suomen osallistumista emuun hän hyvin toteaa että yhteiseen rahaan siirtyminen merkitsee suomessa selkeätä pelisääntömuutosta devalvaatio jää pois sopeutuminen matalaan inflaatioon on välttämätöntä tässä tavoitteessa epäonnistumista ei voida hyvittää valuuttakurssipäätöksillä vaan joudumme itse kantamaan seuraukset tällaisessa maailmassa meidän ei kannata katsoa taaksepäin me emme ole tällaisessa maailmassa koskaan ennen eläneet jatkuva globaali rakennemuutos digitalisaatio mobilisaatio robotiikka etenee tässä meidän pitää rakentaa sitä työllisyyden siltaa ja juuri tehdä näitä uudistuksia mitä tässä on ollut esillä hyvä on myöskin opposition nähdä tämä muutos mikä meillä

puhemies lainaus oli ihan oikea

seuraa että devalvaation ja inflaation jatkuva kierre saatiin sillä ratkaisulla pois mutta siitä seuraa se että kun yksi talouspolitiikan väline kansallisesti poistuu rahapolitiikka niin tulee entistä tärkeämmäksi finanssi budjetti ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen ei hajottaminen ja se on se meidän vahvuus tästä emu ratkaisusta seuraa tämä ja siihen ei mahdu että me hajotamme koko sopimusjärjestelmän vaan meidän pitää juuri näistä talouspolitiikan lähtökohdista koettaa sitä yhteensovittamista vahvistaa

juuri näin ja kun äänestäjät vaaleissa ja myös vaalien jälkeen ovat halunneet poliittisilta päätöksentekijöiltä päättäväisyyttä uudistuksia ratkaisuja ja johtajuutta niin sitähän juha sipilä pääministerinä ja koko hallitus on on osoittanut se myös luo uutta poliittista kulttuuria juuri sitä mihin edustaja ihalainen tässä

valittu eduskunta ja hallitus on ainoa tässä maassa joka katsoo kokonaisuuksia ei niitä oikeasti katso kukaan muu ja siksi hallituksella ja eduskunnalla on täysi vastuu siitä kokonaisuudesta että se onnistuu talouspolitiikan perusasiat on ykkösasia jota täällä hallitus haluaa eteenpäin

eilinen kilpailukykyraportti moitti suomea palkanmuodostuksen jäykkyydestä mutta mitä hallitus on tekemässä se on jäykistämässä sitä entisestään viemässä päätöksenteon pois sieltä missä asiantuntemus on kaikkein paras eli työmarkkinaosapuolilta mikä se teidän poliittinen uusi kulttuurinne teidän uudistuksenne on

tavoitteekseen purkaa säätelyä tulee työmarkkinaosapuolten tontille palkkasäätelyllä puuttumalla valtioneuvoston toimin lomapalkkoihin sairausajan palkkoihin ja ylipäätään siihen palkanmuodostusmekanismiin joka on ollut meille perinteinen tapa huolehtia suomen kilpailukyvystä nyt pitäisi olla malttia odottaa työmarkkinaosapuolilta laaja ratkaisu jossa sovittaisiin palkoista ehdoista työttömyysturvasta paikallisesta sopimisesta ja niin edelleen sen lisäksi pitäisi huolehtia meidän pitkäjänteisestä kilpailukyvystämme satsaamalla koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja ylipäätään sosiaaliseen kestävyyteen siihen että jokainen voi täällä luottaa luottaa siihen että kaikki voivat omalla työllä ja yrittämisellä elättää itsensä

puhemies mielestäni on välttämätöntä että etenemme tällä hetkellä kahdella raiteella yhtäältä hallitus on sitoutunut kilpailukyvyn kohentamiseen ja sitä kautta työllisyyden parantamiseen samalla työmarkkinaosapuolet neuvottelevat siitä löytyisikö heidän kesken yhteisymmärrys jolla voitaisiin nämä kilpailukyvyn kohentamiset saavuttaa aikaa neuvotteluille tällä hetkellä kyllä on totta kai on parempi jos ratkaisut saavutetaan yhteisymmärryksessä silloin koko paletti on käytössä ja silloin myöskään ei synny sellaisia tummia pilviä ajatellen vuoden päästä olevia palkkaratkaisuja

oppositiolla on tungokseen asti asioita mihin he sanovat ei jos sanoo kaikelle ei johtaa se siihen että suomesta tulee periferia ja maa näivettyy me emme kysy tai professoreilta saako tätä maata johtaa me johdamme tätä maata hyvä johtaja kuuntelee kansaa ja sekin teille näytti olevan ongelma hallitus kuunteli kätilöä joka perusteli asiansa johtajan pitää demokratiassakin olla vahva johtamista ei tapahdu jos ei pysty tekemään myös ikäviä päätöksiä johtaminen tarkoittaa sitä että me sitoudumme siihen tavoitteeseen jos te ihmettelette minkä takia ei rahaa ole jaossa opposition jäljiltä meillä ei ole kuin velkaa

arvoisa puhemies vetoan vielä hallitukseen siinä että kantakaa vastuuta vähän pitemmällä aikavälillä kannattaako nyt ihan oikeasti ajaa alas se sopimusyhteiskuntamalli koko suomalainen yhteiskunta itse asiassa pohjoismainen yhteiskuntamalli jota ympäri maailmaa katsotaan on perustunut siihen että täällä osataan sopia täällä tehdään työmarkkinaratkaisuja täällä tehdään yhdessä kolmikantaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kanssa älkää vaarantako tätä pitkää linjaa joka on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena

elinkeinoelämän keskusliitto ek toistuvasti torjuu keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun pyrkimisen ja sillä tavalla vaarantaa meidän kustannuskilpailukykykehityksemme

arvoisa herra puhemies saksa oli suunnilleen kaksikymmentä vuotta sitten samassa tilanteessa kuin suomi nyt vuonna kaksituhatta silloinen liittokansleri sosialidemokraattien sosialidemokraattien gerhard schröder teki niin sanotun hartz sopimuksen jossa luopumatta yleissitovuudesta paikallinen sopiminen jätettiin mahdollisuudeksi myös työnantajapuolella käytännössä se johti siihen että työehdoista myös palkanalennuksista ääritilanteessa saatettiin sopia yrityskohtaisesti jälkeenpäin kun katsotaan mihin tämä johti sinänsä schröder menetti kyllä vaaleissa paikkansa mutta saksa ryhtyi käynnistymään tällä hetkellä saksa on ainoa joka tällä euron kurssilla menestyy oikeastaan kaikilla markkina alueilla ja ne analyytikot jotka ovat pohtineet mistä tämä johtuu johtuu ovat tulleet siihen johtopäätökseen että nimenomaan paikallinen sopiminen on jättänyt niin paljon joustoa

puhemies kyllähän tämä kallis soppa muun muassa silloin syntyy jos esimerkiksi tehtaat päästetään lakkoaallossa seisomaan jos me olemme ihan rehellisiä arvoisa puhemies niin kyllähän tämä koko sotku missä me nyt olemme lähti siitä kun koko hallitus pääministeri sipilän johdolla hyppäsi elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin siellä vain soinin kääntyneen takin helmat liehuvat ovenpielessä ja siellä pukukopissa ollaan elinkeinoelämän keskusliittoa johtaa kokoomuskaksikko häkämies oksala ja nyt tähän ketjuun on sitten liittynyt myös pääministeri sipilä ja siellä pukukopissa on sitten myös tämä jälki kirjoitettu täällä on esitetty esimerkiksi kysymys siitä että nyt kansalaisille tuleva sairaussakko on tavallaan ainoastaan elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien varassa tuomittu

ja tässä vaiheessa ministeri stubb kolme minuuttia paikan päältä ja sen jälkeen pääministeri
arvoisa puhemies vastaisin kolmeen esitettyyn kysymykseen jotka ovat oikeastaan tulleet monelta suunnalta mutta erityisesti edustaja aallolta ja edustaja rinteeltä ensimmäinen kysymys oli että mihinkä nämä arviot perustuvat niitä on työstetty oikeastaan monta viikkoa ja niin kuin aina meidän parhaaseen virkamiesasiantuntijaosaamiseen sekä valtiovarainministeriössä oikeusministeriössä että sitten työ ja elinkeinoministeriössä eli ne tekevät erilaiset laskelmat kuten edustaja rinne tietää hyvin valtiovarainministeriössä paljolti budjettiosasto ja kansantalousosasto tekevät ne laskentamallit joihinka kaikki sitten loppujen lopuksi perustuvat ja totta kai nämä matkan varrella liikkuvat koska eihän taloustiedekään ole eksaktia tiedettä mutta kyllä se vahvaan asiantuntemukseen perustuu että tämä ei ole niin sanottua out of my stetson politiikkaa vaan tässä on tosi tarkkaan käyty läpi se kokonaisuus ja ne ovat nyt netissä niin pitkälle kuin ne on sinne pystytty nyt toistaiseksi pistämään ja totta kai he sitten keskustelevat ekonomistien juristien professoreiden kanssa matkan varrella

kaksi viiva kolme prosenttia silloin puhutaan haarukasta viisikymmentätuhatta viiva seitsemänkymmentäviisituhatta työpaikkaa voiko tämän todentaa ja sanoa että näin tulee tapahtumaan ei ei tietenkään osa siitä on dynaamisia vaikutuksia ja osa on sitten mallinnettu muualta maailmasta viimeinen kysymys oli edustaja rinteeltä että tietoisia fiskaalisista vaikutuksista tai vaikutuksista julkiseen talouteen ja niin edespäin olin siinä käsityksessä että koko tämä keskustelu pohjautuu meidän perusmuistioon yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta nämä taulukothan ovat tässä kolmessa osiossa joista ensimmäisessä käydään läpi meidän toimenpidepaketin yksikkötyökustannusvaikutukset se on se viiden prosentin taulukko sitten tässä seuraavaksi käydään läpi mikä on laskelmien vaikutus valtion ja kuntien säästöjen osalta ja ihan vain lukaisen nopeasti valtion ja kuntien bruttosäästöt yhteensä tuhatviisisataakolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa tästä summasta suoria säästöjä noin kuusisataakahdeksankymmentäkaksi ja epäsuoria kahdeksansataaviisikymmentäkuusi eli eli se on se on se vaikutus ja sitten täällä on viimeinen vaikutus täällä loppupuolella julkiseen talouteen

nyt pääministeri kolme minuuttia ja hänen jälkeensä vielä jatkamme debattia mikäli keskusteluvoimia riittää noin puolen tunnin ajan ja sen jälkeen siirrymme sitten varsinaisiin puheenvuoroihin nyt pääministeri arvoisa
puhemies tätä asiaa ei todellakaan tehdä kiusalla tämä todellakin sisältää sellaisia toimia joita ei olisi ikinä halunnut lähteä tekemään tämä johtuu siitä että emme ole kyenneet elämään emu ajassa ja sopeuttamaan kilpailukykyämme tähän tilanteeseen meillä on

tämän muutaman viikon aikana kun ikkuna vielä on auki ennen kuin nämä lait annetaan eduskuntaan ja juna lähtee etenemään sieltä tulee nyt sellainen ehdotus joka osoittaa sen että pystymme sopeutumaan kilpailukyvyn vaatimuksiin emu olosuhteissa sitten näihin tulevaisuuden ennustamisiin edustaja rinne ja moni muukin kyselee täällä ei todellakaan tulevaisuuden ennustaminen ole helppoa se perustuu aina arvioihin pystytäänkö siitä antamaan joku takuu kuka pystyy tulevaisuudesta antamaan takuun mutta niin kuin edustaja zyskowicz sanoi aina kilpailukyvyn paraneminen takaa työllisyyden paranemisen se on varma asia tämä on yksi pieni osa kilpailukyvyn paranemisessa suomen pitää edelleenkin osaamisella kilpailla ja tämä paketti ei missään tapauksessa vie sitä kilpailuetua pois ei missään tapauksessa vie sitä kilpailukykyä pois me olemme vain nyt liian kauan jättäneet tekemättä edustaja rinteelle vastaan uudelleen

joilla ei ole mitään työehtosopimusta ja joilla ei noudateta työehtosopimusta työsopimuksella voidaan edelleenkin sopia lomarahasta tai sen maksamisesta niin kuin tähänkin

jos ei ole sovittu niin sitten tietenkin laki määrää sen se on selvä asia ei jos on sovittu kyllä työsopimuksella voi sopia myöskin paremmista eduista aina aina voidaan sopia paremmista eduista edustaja haatainen kysyi

tämä lomien vähentäminenhän lisää työaikaa ja ja sillä tavalla vähentää henkilöstön tarvetta pitkällä aikavälillä ja tämä sopeutuminen voidaan tehdä eläköitymisen kautta ilman irtisanomisia edustaja henriksson nostitte esille työpahoinvoinnin päihteet ynnä muut totta kai nämä ovat tärkeitä asioita niitä ei tällä paketilla ratkota mutta niiden kimppuun pitää käydä sitten toisilla asioilla kysyitte myös onko maahanmuutto mahdollisuus kyllä maahanmuutto on myöskin mahdollisuus meille edustaja ihalainen nostitte tuottavuustoimet esille se on yksi osa tätä viiden prosentin kokonaisuutta niitä tarvitaan ehdottomasti edustaja karimäki nostitte digiloikan esille se on yksi hallituksen kärkihankkeista edustaja räsänen kysyitte monia vaihtoehtoja tutkittiin mutta näihin kahteen päädyttiin edustaja uotila kysyitte mitä me voimme tehdä että ek saadaan pöytään voi kyllä monta tekstiviestiä ja puhelua olen sinne sinne kannustuksena laittanut että menkää ihmeessä nyt ja tarttukaa tähän sakn tuomaan mahdollisuuteen edustaja hoskonen luottoluokituksen putoaminen on meillä suuri huoli mutta se on myöskin huoli asuntolainaa

puhemies palautan mieleen edustaja kääriäisen puheenvuoron jossa oli järjen ääni kun kannoitte huolta aidosti tästä sopimusyhteiskunnasta ja neuvottelukulttuurista arvoisa pääministeri harrastan historiaa aatehistoriaa te sinällään oikeasti toteatte että tässä on ollut kolme neljä kierrosta hallituksen taholta mutta kun historiaa tutkitaan ja kerrotaan niin tullaan toteamaan se että nämä ensimmäiset neuvottelut olivat sen kaltaisia että työmarkkinajärjestöt aidosti kokivat että maan hallitus teidän johdollanne samassa pukukopissa sama peliasu päällä kuin elinkeinoelämän keskusliitolla minä sanon ja arvioin näin että historiankirjoitus tulee osoittamaan tämän nyt tilanne on varmaan toisen tyyppinen ja itse toivon että te myöskin nyt arvioitte vähän näitä teidän

arvoisa puhemies valtiovarainministeri stubb sanoi että näitä toimia on viikkoja työstetty no lomarahan leikkaaminen keksittiin maanantaina ja niin kuin tästä keskustelusta on käynyt ilmi itsekään ette tiedä mitä olette tekemässä mutta arvoisa puhemies pääministeri sipilä joka juuri poistui täältä totesi että kilpailukyvyn parantaminen on aina parantanut työllisyyttä jos katsoo muutamaa viime vuotta niin nimenomaan suomalaisen työn kilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin maltillisten palkkaratkaisujen myötä on parantunut mutta mitä on tapahtunut työttömyys on lisääntynyt yt neuvottelut lisääntyneet irtisanomiset lisääntyneet kun kela maksu poistettiin kun kun yritysten maksamaa veroa alennettiin vedottiin niihin dynaamisiin vaikutuksiin te nyt stubb myös vetoatte

ja vielä perä perää kolmas oppositiokysymys elikkä edustaja heinäluoma
arvoisa puhemies ikävä kyllä pääministeri poistui mutta palaan tähän hänen perusjuttuunsa joka lähtee siitä että että kun hallituksella on hyvä tavoite ja sen nimi on kilpailukyky niin sitten perusoikeudet väistyvät älkää naurako ministeri stubb kyllä perusoikeuksiin kuuluu oikeus sopia työehdoista nyt te kerrotte meille että kun kaikkea kamalaa tuhkaa tulee taivaalta niin teillä on oikeus ryhtyä päättämään työntekijöiden työehdoista hallituksen päätöksellä se on kaiken sen demokratian vastaista mitä itse olen tottunut arvostamaan kaikissa länsimaissa eivät nämä teidän kauheutenne kilpailukyvystä oikeuta siihen että teillä olisi kaikki valta tässä maassa kyllä täytyy kunnioittaa työntekijöiden oikeutta sopia omista työehdoistaan työnantajansa kanssa jos te ette tätä kunnioita niin sitten ovat kaikki perusoikeudet vaarassa tätä ei lievennä se niin kuin edustaja vartiainen sanoi että tämä sopimusoikeus menee vain kolmeksi vuodeksi

tehdään sen takia että niin monta vuotta on tehty joko vääriä asioita tai sitten ei olla tehty juuri mitään täällä eilen budjetin lähetekeskustelussa usein oppositio siteerasi nobel palkittua tutkijaa joseph joka on sanonut että nyt pitäisi edelleen elvyttää vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattaneljätoista on elvytetty viidelläkymmenelläseitsemällä pilkku viidellä miljardilla eurolla lisävelkaa per kotitalous kaksikymmentäkolmetuhatta euroa kyllä ilman tätä elvytystä kymmenet tuhannet kuntien ja valtion palveluksessa olevat olisivat joutuneet työskentelemään yksi viiva kaksi kuukautta ilman palkkaa saatikka ilman lomarahoja ja sadattuhannet ihmiset olisivat jääneet ilman välttämättömiä tulonsiirtoja jokainen ymmärtää että näin ei voi jatkua

juuri mitään tällaiseen alhaiseen oppositiopolitiikkaan en ole huomannut että edellisen

ainakaan työministeri ihalaisen osalta kiittelimme silloista työministeri ihalaista aktiivisesta otteesta ministeri lindström muistikuvani mukaan ette koskaan oppositiossa ollessanne sekä ryhmänne vetäjänä sortunut henkilökohtaisuuksiin edellistä työministeri ihalaista kohtaan kysynkin ovatko mielestänne nykyisten oppositiopuolueiden kansanedustajien kielenkäyttö ja käyttäytyminen sekä syytökset teitä kohtaan ja tässä tilanteessa oikeudenmukaisia

täällä salissa on yritetty kysyä minkä takia työministeri ei itse esittänyt lisää työllisyysmäärärahoja vaikka omat virkamiehet ely keskuksessa sanovat että on on huutava tarve niin aina edellinen työministeri edellisessä hallituksessa puolusti näitä aktiivitoimenpiteitä työllistämisrahoja nyt meillä on työministeri joka ei ole edes esittänyt tästä on kyse näistä asioista kun soini aikanaan perusteli että tähän oikeusministeriön ja työministeriön yhdistelmään päädyttiin kun myös työelämään liittyy paljon oikeusalan säädöstöä niin nyt tiedämme mitä se tarkoittaa liittyy todella paljon säädöstöä ja erityisesti toivoisin että ottaisitte huomioon nämä työntekijöiden perusoikeudet sopia arvoisa puhemies leppä otti täällä tärkeän asian esiin nimittäin ne puheet viime vaalien alla ja mihin hallitus on saanut mandaatin minä kannatin sitä yhteistyösopimusta josta sipilä puhui ennen vaaleja minä kannatin sitä ajatusta että pakko on pelolla johtamista ja menneisyyden maailmaa nyt te johdatte pakolla ja ongelma on se että ei saada tasapainoa koska olette menneet ekn

herra puhemies opposition puolella nyt haastetaan että täytyisi löytää vaikutusarviointia nythän esimerkiksi edustaja lehti sanoi että saksassa on viidentoista vuoden kokemus paikallisesta sopimisesta eiköhän tässä olisi jo vaikutusarviointia että voisimme ruveta miettimään sitä paikallista sopimista miten me toteutamme sen niin että työllisyys kasvaa kilpailukyky kohenee nyt esimerkiksi edustaja tuppurainen sanoo että nyt te viette vallan työmarkkinaosapuolilta jotka ovat parhaat asiantuntijat minä väitän että vieläkin parempia asiantuntijoita löytyy eli siellä paikallisella yritystasolla olevat asiantuntijat ovat vielä parempia kuin työmarkkinaosapuolet ja oikein hienoa jos lokakuun puolessa välissä löytyisi jo niitä keinoja mitä voisimme ruveta käsittelemään toinen asia edustaja ihalainen sanoi että malttaisitte odottaa tätä kokonaispakettia odotettiin kuukausia ja edelleenkin halutaan sitä jos ei päästy elokuun kahdeskymmenes päivä edes tavoitteista minkäänlaiseen käsitykseen kuinka monta vuotta meidän pitäisi vielä odottaa kuinka monta kymmentä tuhatta työpaikkaa meidän vielä pitää menettää arvoisa

tämä minijob järjestelmä varmaan toi osa aikatyötä lisää mutta johti se myös käytännössä siihen että syntyi tämmöistä työssä käyvää köyhälistöä joka ei päässyt avoimille työmarkkinoille se mitä saksassa tehtiin kun tehtiin paikallisia kriisisopimuksia tästä olen pääministeri sipilänkin kanssa puhunut siellä yritys

firma konserni sitoutui sen kriisisopimuksen ajaksi siihen ettei ketään irtisanota missäs suomessa syntyisikö jotakin sellaista uutta suomessakin että kun tulee kriisiratkaisuja niin yritys sitoutuu siihen ettei ketään irtisanota siinä olisi jotakin tasapainoa eikä vain työntekijöiden kimppuun käymistä
arvoisat edustajat tästä teemasta vielä muutama lisäpuheenvuoro ja sitten ministeri lindström vähän pitempään seuraavana edustaja myllykoski arvoisa
herra puhemies tärkeä asia mitä lehti toi esille pitää huomioida meillä täällä kotimaassa suomessa missä tämä sopimisen kulttuuri on sieltä tammikuun kihlauksesta asti ollut mahdollista ja sille on demokraattiset perinteet jos nyt hallitus tekee ratkaisun lisäämällä paikallista sopimista niin haluan kysyä sitten ministeri lindströmiltä mitä tarkoitatte sillä tavoitteella paikallisella sopimisella tarkoittaako se sitä että voidaan sopia paikallisesti alle yleissitovan työehtosopimuksen

neuvotteluosapuolina jotka neuvottelevat yleissitovasta työehtosopimuksesta te romutatte sen no samalla kertaa tietysti eteläranta kympissä tulee paljon tyhjiä liikehuoneistoja ei kenenkään työnantajan enää kannata järjestäytyä jos ei sillä omalla yleissitovalla työehtosopimuksella olekaan sopimuksellista pohjaa vaan se voidaan paikallisesti

on aina kahden kauppa työelämä ja tasa arvovaliokunta oli juuri käymässä saksassa ja kuuli laajasti niin työnantajapuolta työntekijäpuolta kuin myös tutkijoita siitä mikä on ollut se saksan mallin salaisuus se on ollut nimenomaan se että molemmat osapuolet ovat saaneet siinä jotakin siinä on tullut työpaikkatakuuta jos on sitten joustettu niissä työvoimakustannuksissa mutta itse asiassa laaja evaluaatio osoittaa että verouudistus eläkeuudistus budjettiratkaisut nopeutettu työnvälitys ja yksinkertaistettu työttömyysturva ovat ne avainsanat jotka saksassa ovat tuoneet tuota hyötyä ja tässä rinnalla on ollut myös europolitiikka joka on saksan markkinoille tällä hetkellä suotuisa

sipilä puhui perustellusti siitä miten tärkeää on nyt päästä sopimukseen ja antoi sille täyden tukensa edustaja ihalainen ryhmäpuheenvuorossa korosti luottamuksen ja sopimisen merkitystä tämä on tietyllä tavalla kohtalonkysymys suomelle pystytäänkö nyt sopimaan mutta minä en ole ihan varma haluavatko kaikki tässä salissa että sopimus syntyy sillä tavalla päästään kuitenkin vaikuttavasti parhaaseen tulokseen on jotenkin hämmästyttävää se kun kuuntelee opposition puheenvuoroja miten asetutaan vastustamaan melkein kaikkia asioita erityisesti kun vihreiden puheenvuoroja kuuntelee jos kaikkia asioita vastustaa niin varmasti joskus osuu kohdalleenkin edustaja viitanen eilen otti esille sen miten hän voimakkaasti odottaa on odottanut tehokkaita työllisyystoimia innovaatioita ja kasvuun vahvasti vaikuttavia toimia hallitukselta teillä oli neljä vuotta valtiovarainministeriö niitä kaivattuja toimenpiteitä todella odotettiin tulokset olivat huonoja
arvoisa puhemies edustaja gustafsson syytitte hallitusta ekn asiamiehenä toimimisesta jos hallitus istui ekn pukukopissa niin eikö silloin sdp toiminut pelin tuomarina ja puuttunut peliin ennen kuin pelaajat edes pääsivät pelikentälle tunnustakaa tämä te ette halunneet että hallitus onnistui niissä neuvotteluissa ja tämän tähden teitte osannne siinä että yhteiskuntasopimusta ei päästy solmimaan teitä ei haittaa se että maan talous menee alaspäin teille on tärkeämpää se että te saatte tuoda sitä oppositiopolitiikkaa sillä intohimolla mitä te olette tänään täällä esittäneet

arvoisa puhemies tässä on puhuttu paikallisen sopimisen merkityksestä ja itse näen että se on suunta mihin pitäisi mennä mutta saksassa ja ruotsissa myös työntekijöiden myötämääräämisoikeutta siinä on vahvistettu on tullut tämä työllisyystakuu on tullut esimerkiksi edustajia yhtiöiden hallituksissa suomen hallitus valmis edistämään näitä keinoja joilla saadaan luottamusta siihen että paikallinen sopiminen olisi tasapuolista minä uskon että se olisi kaikille hyvä asia ja tässä tullaan siihen että kyllähän se että hallitus tekee työehtosopimustasolla pakottavaa lainsäädäntöä joka estää tekemästä parempia sopimuksia työntekijöiden kannalta vahvasti rajoittaa työntekijöiden halua myös siitä alemmalla tasolla työsopimuksissa luottaa siihen että heillä on vahva neuvotteluasema kun heidän oikeuksiaan juuri rajattiin työehtosopimuksissa aika harva yritys on valmis tarjoamaan siitä enemmän mitä hallitus on kieltänyt työehtosopimuksessa kannattaa muistaa tämä asia eli eli se että jos me uskomme siihen että tuottavuus on ensisijaista ja palkkamaltti on myös tärkeätä niin suuri kysymys on se onko hallitus vaarantamassa nämä tärkeät tavoitteet sillä että se tekee nämä pakkolait minun mielestäni näyttää siltä ja siksi tämä ei paranna kilpailukykyä vaan heikentää sitä

arvoisa puhemies saksan malli tarkoitti näitten uudistusten jälkeen sitä että miljoonaseitsemänsataatuhatta ihmistä ansaitsee alle viisi euroa tunnissa palkkaa ja osa aikatyöntekijöitten määrä nousi kahdeksantoista prosenttiyksikköä se ehkä kyllä vaikutti mutta tavallisten ihmisten näkökulmasta todella onnetonta politiikkaa pitkälläkin arvoisa valtiovarainministeri minä nyt kävin läpi näitä muistioita jotka valtiovarainministeriöstä on laitettu ja minä löydän yhden muistion kahdeskymmenesyhdeksäs yhdeksättä kaksituhattaviisitoista kuusi sivuinen muistio jossa on yksi taulukko ja sen alla yksi lause joka liittyy verotuksen verotuksen vaikutuksiin siellä todetaan että palkkamaltti hidastaa keskipitkällä tähtäimellä verotulojen kehitystä viitataan aiemmassa tekstissä yksikkötyökustannusten alentamiseen voisiko niistä verotulovaikutuksista saada yksityiskohtaisemman laskelman kuin tämä yksi lause

arvoisa puhemies opposition näkökulmasta tässä on tällä hetkellä menossa historiallinen ennennäkemätön sotku minua hieman ihmetyttää että jos hallitus ei sanele niin se on sotku ehkä olette avanneet hieman omaa arvomaailmaanne tällä lauseella minusta hallitusta täytyy kiittää siitä että hallitus on avoimesti esittänyt oman linjansa mitä suomessa pitää tehdä koska hallitus on vastuussa veloista velanotoista ja pääomavastuista joita muistaakseni on seitsemäntoista miljardia budjetissa menetellyt sehän on käytännössä avannut tarjouskilpailun kaikille oppositiolle suomen kansalaisille kaikille päivystäville dosenteille jotkut kätilöt tähän tarjoukseen ovat jo tarttuneet minun mielestäni jos on avoin tarjouskilpailu olemassa niin ei kannattaisi hirveästi moittia sitä perustarjouksen tehnyttä vaan esittää omat tarjoukset jotta se linja minkä hallitus on esittänyt saadaan täyteen yhteistyössä ja neuvotellen

niin ikävä kyllä tässä keskustelussa sitä sitä on paljon ollut minulla on aika paksu nahka joten ei siinä mitään antaa tulla lunta tupaan mutta siinä vaiheessa kun minua aletaan epäilemään että en ole enää työmiehen paras ystävä niin vedän herneen nenään ja tukevasti minä en istuisi tässä hallituksessa päivääkään jos en uskoisi siihen mitä tässä tehdään tässä työmiehelle ja sille työttömälle yritetään saada työpaikkoja siitähän tässä on työntekijöille ja työttömille kaikille yritetään saada työpaikkoja aikaiseksi meidän täytyy tehdä asioita uudella tavalla tämä on minun mielestäni järkyttävää kuultavaa tämmöinen ekn pukukoppi minä en ole sakn pukukopissa en ekn pukukopissa en edes paperiliiton pukukopissa vaikka olen paperiliiton jäsen jäsen olen hallituksen pukukopissa ja siellä tehdään yhdessä näitä asioita minä en kaikesta tykkää niin kuin olen moneen kertaan julkisuudessa sanonut osa näistä ratkaisuista on semmoisia että jos itse saisin päättää niin varmaan tekisin toisella tavalla mutta nyt olen hallituksen joukkueessa siellä on paljon entisiä ministereitä te tiedätte että te joudutte puolustamaan sellaisia asioita joista te olette lähtökohtaisesti eri mieltä

hyvä muistaa edustaja räsänen omassa puheenvuorossaan ainoana toi esille sen mistä tässä on isossa kuvassa kysymys ainoana kolmekymmentä miljardia euroa puuttuu vientituloja joilla pystytään kattamaan tämä julkinen sektori se puuttuu kertokaa meille millä tavalla te katatte tämän sitä hallitus yrittää tässä tehdä se yrittää katkaista velkaantumisen samaan aikaan nostaa taloutta samaan aikaan puuttua työttömyyteen minua syytetään siitä että en vaadi työllisyysmäärärahoja lisää minähän hyppisin vaikka päälläni ja pomppisin ja heittäisin kuperkeikkaa jos se auttaisi asiaa yhtään

teemme myös työttömyyden hoitoon rakennemuutosta se tarkoittaa sitä että asioita pitää tehdä toisella tavalla kun rahaa ei ole käytettävissä loputtomiin kiitän edustaja ihalaista siitä että hän on ollut rakentava hän puhuu ryhmäpuhujana tietenkin oman ryhmänsä suulla mutta aina hän on ollut rakentava minulle ei tullut mieleenkään edellisellä kaudella arvostella hänen toimiaan vaikka hänen aikanaan työttömyys paheni teilläkin oli tavoite satatuhatta työpaikkaa te ette sitä saavuttaneet ette te sille voineet mitään te varmaan teitte kaiken niistä lähtökohdista omista arvoistanne lähtien minkä te voitte nyt on tämän hallituksen vuoro yrittää aina vedotaan asiantuntijoihin ja siihen että asiantuntijat sanovat sitä jokainen meistä varmaan löytää jonkun asiantuntijan joka tukee juuri hänen ajatuksiaan hallitus on valinnut tämän tien ja tällä mennään eteenpäin

ministeri lindström hallitus on selvästi löytänyt eksta asiantuntijan jota kuuntelee silloin kun on kyse pienipalkkaisten ihmisten työehtojen tai palkkojen heikentämisestä on aika surullista lukea tätä hallituksen taustamuistiota jossa esitetään ensimmäisen sairauspäivän muuttamista siten että työntekijä joutuu sen itse itse maksamaan siinähän on kuunneltu nimenomaan ekta ymmärrän myös että ministeristä on ikävä kuunnella kun oppositio kritisoi mutta se on tässä parlamentarismissa ja demokratiassa opposition tehtävä mutta ihmettelen kovasti sitä että työministeri vähättelee työllisyysrahojen merkitystä kyllä totuus on se että että ensinnäkin kun starttirahat ovat loppu koko maasta ja ovat olleet loppu heinäkuusta lähtien meillä jää satoja ellei tuhansia yrityksiä yrityksiä syntymättä suomessa samoin palkkatukirahoilla pystytään työllistämään esimerkiksi osatyökykyisiä jotka ovat sitten

arvoisa puhemies minun mielestäni edustaja aalto kysyi täällä aikaisemmin hyvän kysymyksen siitä että te te pääministeri sipilä olette aikaisemmin ollut vahvasti tätä sairaussakkoa sairauskarenssia vastaan ja olette kuitenkin mielenne tässä muuttanut aivan yhtä lailla olette aikoinaan sanonut ylen haastattelussa yritysjohtajana että suomi ei voi kilpailla millään muulla kuin osaamisella me emme voi kilpailla työvoimakustannuksilla meidän pitää luottaa siihen että tänne rakennetaan vahvaa osaamista samaan aikaan kun nyt tämä suomen oikeistohallitus on päättänyt ja jopa ääneen kertonut poliittiseksi tavoitteekseen laskea suomalaisten koulutustasoa ja tekee tällä hallituskaudella lähes kolmen miljardin leikkaukset koulutukseen sivistykseen osaamiseen ja tutkimukseen tehdään ruotsissa täysin päinvastaista politiikkaa siellä satsataan lähes saman verran näihin asioihin minä haluaisinkin kysyä hallitukselta

puhemies minkä takia ruotsi panostaa koulutukseen ja terveyteen nyt eri tavalla kuin me sen takia että he lähtivät kymmenen vuotta sitten tekemään niitä kipeitä työmarkkinauudistuksia joita meiltä puuttuu edustaja niinistö sanoi että ruotsissa ei säädetä pakkolakeja tosiasiassahan siellä on tehty sairausasioissa siellä on muutettu työttömyysturvaa kannustavammaksi tavalla joka meillä kilpistyi kolmikantaan muun muassa viime kaudella kyllä tämä on askel siihen mitä ruotsi lähti kymmenen vuotta sitten tekemään meillä on tuottavuus romahtanut se on patoutunut irtisanomisaalto on tulossa jos ei jotain tehdä jos nyt onnistutaan niin kymmenen vuoden päästä voidaan panostaa koulutukseen osaamiseen ja terveyteen toivon todella sitä että tässä salissa enemmistö kannattaa että mennään näin kiitos

tuota syyttelyä mikä täältä oppositiosta kaikuu ettekä edes lopeta sitä sen jälkeen kun ministeri vastaa esitettyihin kysymyksiin ihmettelen tätä lisäksi lisäksi te puututte joihinkin pieniin yksityiskohtiin tikusta asiaa ettekä katso tätä isoa kokonaiskuvaa tämän päivän keskustelu on vain pieni osa tätä kokonaisuutta juuri niin kuin pääministeri sanoi ja te puututte johonkin yksittäiseen taustamuistioon josta olette löytäneet epämiellyttävän sanan teidän omaan politiikkaanne nähden me kuuntelemme kaikkia asiantuntijoita totta kai mutta hyväksykää nyt se että me yritämme parhaamme ja ja esittäkää omat vaihtoehtonne jos nämä

arvoisa puhemies mitä tulee näihin yksityiskohtiin tarttumisiin

kun tuli palkansaajilta esitys ensimmäisenä valtiovarainministeri ilmoitti että neljä pilkku kaksi on vähemmän kuin viisi nyt näistä taustamuistioista on käynyt ilmi että yhtäkkiä simsalabim yhden yön yli neljännes lisää tuli niihin vaikutuksiin mitä valtiovarainministeriön virkamiehet vielä edellisenä päivänä olivat arvioineet ja sitten te syytätte meitä täällä että yksityiskohtiin puututaan

yhden yön aikana ilmestyi lisää vaikutuksia sairauskarenssi perustuu ekn erittäin hatariin arvioihin ja nämä säästöt julkiselta sektorilta edellyttäisivät lähes kahdenkymmenentuhannen ihmisen irtisanomista jota edes valtiovarainministeriön virkamiehet eivät suosita ja sitten on on tämä lomapalkkasotku

arvoisa puhemies kyllä se edustaja lindtman on niin että jos tässä kaksi kertaa yhteiskuntasopimusta yritettiin saada silloista yhteiskuntasopimusta käyntiin neuvotteluilla niin te tyrmäsitte ensimmäisenä aivan samoin kuin täällä on keskusteltu nytten yhtään konkreettista esitystä siitä mitkä ne vaihtoehdot ovat sille mitä hallitus nytten on esittänyt niitä vaihtoehtoja ei haluta antaa yhtään siimaa ette ole antaneet hallitukselle vaan tarkoituksena on saada hallitus kölin ali ja siellä pysymään ja sinne jäämään teillä oli aikaa kaikilla oppositiopuolueilla viime hallituksessa tehdä niitä päätöksiä mutta minkä perinnön te jätitte meille tekemättömät päätökset nämä tekemättömät päätökset maksavat nyt monin verroin ja siitä joutuu maksamaan hintaa jokainen nyt olisi tärkeätä löytää se yhteinen linja neuvotteluihin ei voida palata kuten pääministeri sanoi vaan nyt pitäisi löytyä

ne ikävät päätökset pystytään torjumaan jos niitä pystytään toisella tavalla paikkaamaan tämä on se keskeinen kysymys mihin meidän pitäisi aikaamme käyttää

jatkamme keskustelua vielä noin viiden viiva kuuden minuutin ajan ja sen jälkeen mikäli asianomaiset ministerit haluavat vastata annetaan heille puheenvuoro ja sitten siirrytään varsinaisiin puheenvuoroihin joidenka välissä aika ajoin käymme myöskin debattia

noin kaksisataatuhatta ihmistä suomessa tulee saamaan itse kuulun niihin yrittäjiin jotka sen mahdollisesti joutuvat maksamaan mutta tämäkin on neuvottelukysymys on esitetty että neuvottelupöydässä tämä asia ratkaistaan ja toivon että siinä vaiheessa kuunnellaan suomalaisia yrittäjiä ja työmarkkinaosapuolia ja jos neuvottelusopimus syntyy niin silloin asia

arvoisa puhemies olen aina arvostanut ministeri lindströmiä ja arvostan edelleen hän on rehellinen ja suorasanainen ja te te olette vaikeassa tilanteessa puheenjohtaja soini on häipynyt näissä keskusteluissa taka alalle ja työntänyt teidät puolustamaan näitä

vain tulevat jostain ulkopuolelta oleellista on se että kotimarkkinoiden työllisyys heikkenee kun ostovoima heikkenee työttömyys lisääntyy vmn arvioiden mukaan julkisella sektorilla koska pitää irtisanoa ihmisiä osingonjakovara kasvaa mutta ei ole mitään elementtejä millä ne ohjattaisiin kasvuun tai investointeihin kaiken lisäksi on täysin epäselvää tuleeko kahdellesadalletuhannelle ihmiselle lomarahat vai eikö tule näihin kysymyksiin olemme pyytäneet vastauksia yhteenkään emme ole

hallituksen työkalupakissa on sairauspäivien vähentäminen ja niiden korvausten pienentäminen valtiovarainministeriö on yrittänyt tehdä vaikuttavuusarvioita mutta pitänyt sitä vaikeana sen takia että etenkin lyhyet sairauslomat on niin huonosti tilastoitu itse tein neljä vuotta töitä muun muassa vanhemmuuden kustannusten parissa tiukasti ja törmäsin samaan ongelmaan tässä maassa ei kukaan yksikään instanssi tiedä kuinka paljon raskaudet aiheuttavat poissaoloja se on on johtanut niin huvittavaan tilanteeseen että esimerkiksi ministeriöt väittävät että raskaus ei aiheuta poissaoloja mikä tietenkin on aivan absurdia ja sen jokainen synnyttänyt äiti tässä salissa tietää siksi kysynkin voisiko jatkossa hallitus jollakin tavalla yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön ja vaikka työterveyslaitoksen kanssa määritellä sitä ja selvittää kuinka paljon suomessa on lyhyitä sairauslomia ja kuinka paljon niitä pidetään sairauksien ja kuinka paljon raskauksien takia tämä auttaisi päätöksentekoa jota voisi sen jälkeen tehdä tiedon eikä vain uskomusten pohjalta arvoisa

arhinmäki luetteli tässä madonlukuja liudan mikä on pielessä jos ajatellaan sitä millaisilla konkreettisilla toimilla voitaisiin saada yrityksiä esimerkiksi sijoittamaan takaisin yrityksiin niin kyllä tässä täytyy muistuttaa valtiovarainministeri stubbin toteamuksesta että viron yritysveromallin soveltuvuus tutkitaan hallituskauden aikana kirjalliseen kysymykseeni saamassani vastauksessa ministeri toteaa että valmista tulee vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa me olemme vaikeassa tilanteessa tällaisia piristysruiskeita kaivataan tosin voisin veikata että arhinmäki joka kaipaa konkretiaa ei kuitenkaan tällaisia esityksiä hyväksy arvoisa valtiovarainministeri stubb toivon todella että tällaiset verotusjärjestelmän uudistukset otetaan tosissaan amerikkalaisen tax forum ajatuspajan tuoreen tutkimuksen mukaan oecd maista virolla on kaikkein kilpailukykyisin verojärjestelmä niin kuin edustaja marin sanoi sinänsä oikein niin pitää katsoa vähän naapurimaihinkin mitä on tehty oikein ja ehkä ottaa sieltä myös sitten oppia

arvoisa arvoisa puhemies ehkä nyt kannattaisi kuitenkin ensin hallituksen vastata kysymyksiin joita täällä on esitetty kritiikkiin ja hämmennykseen sen itse esittämistä toimista ennen kuin aletaan luettelemaan taas uusia toimia joita toteutetaan ne kysymykset olivat kotimarkkinoiden työllisyys heikkenee ostovoiman heikentyessä eikö se vähennä työllisyyttä lisää sitä vmn omien taustapapereiden mukaan työttömyys lisääntyy julkisella sektorilla näillä ratkaisuilla eikö se lisää työttömyyttä eikä vähennä sitä mitä konkreettisia keinoja hallituksella on siihen että osingonjakovaran kasvaessa nämä ohjautuvat myös investointeihin ja työllistämiseen suunnitteleeko hallitus esimerkiksi pakkolakeja joilla ohjataan nämä samalla lailla kuin on pakkolakeja työntekijöiden suuntaan myös yritysten suuntaan viimeinen kysymys oli se tuleeko kahdellesadalletuhannelle ihmiselle

sairausloman ensimmäisen päivän palkattomuutta on vaikea hyväksyä eikä se kohtele kansalaisia yhdenvertaisesti on paljon työpaikkoja joissa esimerkiksi flunssakautena flunssakautena tartuntariski on paljon suurempi ja toisaalta työpaikkoja joissa on ehdottoman tärkeää että sairaana ei saa tulla töihin tartuttamaan toisia pitkäaikaissairaat joutuvat aika ajoin olemaan poissa päivän töistään hoitojensa vuoksi usein nämä ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja jos vain työnkuvaan liittyen on mahdollista usein he hoitavat myös poissaolopäivän työt tavalla tai toisella itse hyvä pääministeri minä vetoan ja kysyn voisiko hallitus kääntää vielä kiviä löytää vaihtoehdon ja poistaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuuden

puhemies maailma ajoi suomen ohitse ja kuvittelimme että vanhoilla pelisäännöillä pärjäämme kun muu maailma ketterästi toimii tässä kohdin suomella ei ole muita vaihtoehtoja kuin hakea ketteryyttä vielä enemmän ketteryyttä kuin niillä meidän kilpailijamaillamme ehdotankin näin että keräämme ne kaikki parhaimmat käytännöt kassiimme ja lähdemme toteuttamaan niitä

arvoisa puhemies oikeastaan kun tätä keskustelua täältä on kuunnellut niin aika hyvin on tullut selville se että olisi todella syytä nyt harkita sitä että tätä perusteellisemmin käytäisiin tässä vaiheessa jo valiokuntatyöskentelyssä läpi täällä on kaivattu että tämä lisää työllisyyttä pienentää kustannuksia vähentää kaiken maailman asioita mutta sitten kun kysytään mihin nämä vaikutukset perustuvat mistä ne arvioidaan niin sitten todetaankin että ei näitä ole vielä arvioitu vaan se tulee ehkä tässä matkan varrella nyt on hyvä puuttua ensin tähän lomarahakysymykseen kun täällä on sanottu että se tuo nyt kahdellesadalletuhannelle ihmiselle lomarahat sitten kun täällä on sanottu että ei se tuokaan niin mitä se tekee ollaanko tässä nyt lisäämässä kustannuksia vai vähentämässä kustannuksia samoin tästä tulee viisikymmentätuhatta työpaikkaa ja toisaalta sanotaan että jos nämä toimenpiteet viedään eteenpäin niin tämä lisää työttömyyttä mitä tämä tekee olisi varmaan nyt syytä ottaa tässä vaiheessa järki käteen ja jo tässä vaiheessa käsitellä tämä asia perusteellisesti eduskunnan valiokunnissa ennen kuin lähdetään mitään peruuttamatonta viemään eteenpäin

herra puhemies sen lisäksi että suomi on taloudellisesti halvaantuneessa tilassa niin meillä on myöskin investointilama ja miksi meillä on investointilama siksi että yritykset eivät uskalla investoida suomeen ja juuri sen takia me tarvitsemme tuottavuusloikkaa kilpailukykyloikkaa jotta me saamme myöskin pyörät pyörimään investointien näkökulmasta ja kun täällä on peräänkuulutettu sitä voidaanko taata jotenkin että nämä toimet saavat nämä asiat liikkeelle niin ei tietenkään mutta

täällä on vähätelty yksityiskohtia mutta yksittäiselle ihmiselle ne yksityiskohdat voivat olla todella suuria otetaan esimerkiksi tämä ensimmäisen sairauspäivän palkka mitä mahtaa ajatella se kroonisesti sairas työntekijä jolla on usein lyhyitä sairauslomia jos otetaan esimerkiksi vaikka se miesten neljänneksi yleisin syöpä rakkosyöpä niin sen uusimiseen ehkäisyyn käytetty bcg huuhtelu tarkoittaa aina yhden kahden päivän sairauslomaa ensin kerran viikossa myöhemmin kerran kuussa

arvoisa

on kulkenut eteenpäin ja on tultu myös isompaan talouspoliittiseen keskusteluun niin useampi edustaja on täällä todella voimakkaasti tuominnut velkaelvytyksen näen hyväksyviä katseita siellä salin oikealla laidalla no juuri näin sitä velkaelvytystä tehdään ja se on täällä tuomittu erittäin ankarasti ja sanotaan että nyt siihen enää ei ole varaa kun ministeri stubb aloitti puheenvuoronsa alkupuolella keskustelua hän sitten palkintona tästä kaikesta on miljardin euron veronalennukset miljardin euron veronalennukset no milläs ne rahoitetaan millä ne rahoitetaan velalla velalla

no nyt löytyi aika olennaista kyllä te te olette valmiit velkaa ottamaan kun veronalennuksia tehdään ja te te uskotte että se toimii mutta työntekijöille arvoisa pääministeri te tarjoatte miinus viisi prosenttia ja olette hyvin tyytymätön kun he eivät suostu sitä sopimaan

kyllä oppositiota kiinnostaa työllisyys ja juuri siitä syystä olemmekin tästä paketista huolissamme suurin ongelma tässä on kun ollaan kuultu se epävarmuus johon tämä kokonaisuus perustuu juurikin se että nämä väitetyt positiiviset vaikutukset tästä paketista ovat ne joista meillä ei ole mitään varmaa tietoa ministerin omienkaan taustaselvitysten mukaan

mutta työllisyysvaikutukset eli nämä positiiviset vaikutukset jäävät toteutumatta hallitus on siis ottamassa valtavan ison riskin julkisen talouden ja palkansaajien kustannuksella tässä ja kaiken lisäksi myöskin tekemässä sitä sellaisilla keinoilla jotka romuttavat tätä luottamusta työmarkkinaosapuolten välillä

se vastaus on sitten lisätalousarvio jos jos tarvetta tarvetta ilmenee ja mitä tulee siihen isoon kuvaan niin me olemme suhtautuneet tähän turvapaikkakysymykseen todella vakavasti perustaneet maahanmuuton ministeriryhmän jotta tämä tieto kulkee ministeriltä toiselle ja ja tiedämme joka päivä missä mennään näihin asioihin liittyen kotouttamisen puolella on esimerkiksi semmoinen idea että siinä vaiheessa kun ihminen tulee maahan ja hänet rekisteröidään kysytään sosiaaliturvatunnusta ynnä muuta tietoa mahdollisimman nopeasti kartoitetaan myös hänen osaamisensa ja ja silloin voidaan nopeuttaa näitä toimenpiteitä kyllä tätä seurataan ja koko ajan mietitään sanotaan ennakkoon mitä ollaan tekemässä no nyt sitten ja suhtautuminen niihin en todellakaan väheksy työllisyysmäärärahoja nehän ovat työkalut millä minun pitäisi toimia mutta kun ne vähenevät joka puolelta vähenee raha niin pitää miettiä miten asioita tehdään toisella tavalla tämä ei ole pelkästään omaa ajatteluani vaan se on myös te keskusten johtajien ajattelua he ovat valmiita tekemään asioita uudella tavalla tiedän täysin hyvin starttiraha ja palkkatukitilanteen mikä se on

se ole hyvä asia se on nimenomaan sellainen asia missä missä eri partit ovat kaikki sitä mieltä että tätä on syytä jatkaa sitä on vain viime kaudella käyty vähän ylätasolla nyt tämän tulevan neljän vuoden aikana se on tarkoitus oikeasti viedä työpaikoille ja se on se haaste millä saadaan millä saadaan nämä asiat ja hyvät toiminnot vietyä myös pienille työpaikoille no niin tämä asia on tietysti oma keskustelunsa mutta ettei nyt tulisi sitä kuvaa että jotenkin väheksyisin työllisyysmäärärahoja tai väheksyisin työhyvinvointia niin haluaisin kertoa että on myös positiivisia asioita joista olen valtiovarainministerin kanssa paininut ja voittanut tämän työelämä kaksituhattakaksikymmentä hankkeen
edustaja salonen ja edustaja rossi ja sen jälkeen edustaja kankaanniemi ja kyllä me yritämme sitten siirtyä varsinaiseen listaan

arvoisa puhemies minä ymmärrän että sieltä ministeriaitiosta käsin voi alkaa tuntua siltä että sitä paksua nahkaa tarvitaan suhteessa ulkopuolisiin ihmisiin mutta sitä paksua nahkaa tarvitaan ennen kaikkea nyt siellä hallituksen sisällä puolustaakseen niitä asioita joita itse pitää tärkeinä ministeri lindström toi esille juuri nämä työelämän kysymykset ja sairaussakko on kaikkea muuta olen aivan varma siitä että se se on kaikkea muuta kuin sitä mihin te ministeri lindström uskotte ministeri sipilä sanoi että näihin työelämän sisältökysymyksiin vastataan jossain muussa paketissa kuin nyt tässä pakkopaketissa mutta aivan samaan tulokseen voidaan päästä niillä mukavilla ja pehmeillä arvoilla niillä että panostetaan työhyvinvointiin puututaan sairauspoissaoloihin niiden takana oleviin ongelmiin siis hyvällä johtamisella meillä on tutkittua tietoa tästä oma muistionne taas sanoo sairaussakoista näin kaiken kaikkiaan laskelman suurimmat epävarmuudet liittyvät tietopohjan heikkouteen

kiitos teille edustaja kasvi nimittäin tuo näkökulma tähän sairauspäivän on tietysti hyvin moninainen uskon että viisas hallitus esitystä tehdessään ja viimeistään eduskunta huomioi sen että jos kyseessä on henkilö jolla on hoitotarve joka toistuu niin siihen ei sovelleta sitä samaa ajatusta kuin että ikään kuin se ensimmäinen tulee sitten eteen nämä ovat niitä yksityiskohtia jotka sitten kun hallitus tekee esitystään ja eduskunta sen lopullisesti käsittelee tulee tietystikin siinä valiokuntakäsittelyssä ja eduskunnan käsittelyssä ottaa huomioon eihän tämänkään esityksen tarkoitus ole todellakaan rangaista ketään ei ollenkaan sitä että ihminen sairastaa mutta me kaikki tiedämme myös että sillä on tietty vaikutus siihen

puhemies haluaisin jatkaa edustaja kasvin ja rossin puheenvuorojen perusteella ensinnäkin on on todella ongelmallista se että hallitus puuttuu sairauspäivärahojen leikkaamiseen se heikentää sairaana olevien ihmisten toimeentuloa heikentää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan ja kuten täällä ministeri lindström totesi niin hallituksen pitäisi panostaa todella voimakkaasti työhyvinvointiin ja työkyvyn parantamiseen koska se tuo todellista yhteiskunnallista säästöä tästä syystä meidän olisi myös kysyttävä ei ainoastaan sitä mitä tämä tarkoittaa

mitä se tarkoittaa myös jos sairaanhoitaja lääkäri tai lastentarhanopettaja tulisi sairaana töihin mitä lisäkustannuksia se toisi jos työyhteisössä ihmiset sairastuisivat ja mitä se merkitsisi myös potilasturvallisuudelle jos lääkäri tai sairaanhoitaja tulisi sairaana töihin ensihoitoon tai muualle

työmarkkinajärjestöt eivät ole sopimusvapauttaan käyttäneet niin ei voida ajelehtia vapaalla tavalla eteenpäin vaan silloin valtiovalta kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta ja sen luottamusta nauttiva hallitus on velvoitettu pelastamaan kansantalouden me olemme nyt sellaisessa ajossa ajossa että on vaarassa niin kuin pääministeri alkuun puheenvuorossaan sanoi että

vastuu kansantaloudesta on nimenomaan hallituksella ja se on sitä näin käyttämässä määräaikaisella kolmen vuoden paketilla ja näin juuri pitää vastuullisesti tehdä
ja nyt siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin

arvoisa herra puhemies

laaja ja monitahoinen lainsäädäntötyö jonka aikana valiokunnat tulevat kyllä varmasti hyvin ja laajasti kuulluksi myöskin sen takia keskustan eduskuntaryhmä katsookin että tässä vaiheessa tämä tämänpäiväinen keskustelu on riittävä ja tältä pohjalta jos oppositio näin haluaa voimme tiedonannosta äänestää oli ajankohta sitten tällä tai ensi viikolla arvoisa puhemies koska toivomme että vastakkainasettelua pyrittäisiin nyt häivyttämään tässä valtakunnassa niin haluan ihan näin alkuun antaa jotain positiivista palautetta myös työmarkkinaosapuolille esimerkiksi sak on pitänyt esillä työntekijöiden vahvempaa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yritysten hallinnossa jos ja kun se paikallinen sopiminen etenee voin myös täysin allekirjoittaa vaatimuksen siitä että kriisin aikana yrityksiltä edellytetään äärimaltillisuutta ylimmän johdon palkitsemisessa ja osingoissa harmaan talouden ongelmaan puuttumisen puuttumisen tarpeen me allekirjoitamme kaikki ja hallitus onkin siinä edennyt toivoisin kuitenkin että kun ostovoiman kehityksestä ollaan niin niin kovin huolissaan niin huomioitaisiin ennen muuta se että työttömille pitäisi saada ostovoimaa elikkä

näitä uusien työpaikkojen luomiseen tähtääviä opposition täsmätoimia työttömyyden nujertamiseksi nujertamiseksi olisin tämän päivän keskustelussa todellakin jäänyt kaipaamaan hallitusta puolestaan voi kiittää siitä että esitetyillä ratkaisuilla parannetaan olennaisesti työntekijöiden muutosturvaa ja että nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla perhevapaat uudistamalla on parannettu nämä positiiviset asiat on haluttu sivuuttaa täysin julkisessa keskustelussa naisten asema itsessään on poliittisessa keskustelussa valitettavasti aina vähän mopen roolissa kun poliittiset päätökset muuttuvat vaikeiksi naisten asia nostetaan väittelyiden etulinjaan näin on käynyt nytkin ja uudistuksia kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi

suomen kuin vaikkapa sakn keskeisillä paikoilla naisten työmarkkina aseman parantaminen ei kuitenkaan vuosien myötä ole todellisuudessa noussut sdpn etulinjaan arvoisa puhemies kustannuskilpailukyvyn kohenemisessa on olennaista että paikallista sopimista edistetään työllistymisen esteitä puretaan ja että normeja puretaan yrittäjyydenkin tieltä tämän lisäksi on selvää että tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia tehtävien karsintaa sote uudistuksen työttömyysturvauudistamisen ja niin edelleen hallitusohjelmassahan aivan oikein linjataan että hallitus käynnistää tarvittavat työaikalainsäädännön ja muun työlainsäädännön uudistukset jotka tukevat paikallisen sopimisen sopimisen edistämistä on hyvä muistaa että paikallista sopimista on nyt jo todella paljon mutta sitä tarvitaan vielä lisää ja tuolla lisäyksellä olisi merkitystä juuri kustannuskilpailukyvyn kannalta suunta kohti paikallista sopimista on järkevää siitäkin näkökulmasta että paikallisesti asiat ja tarpeet tunnetaan kaikista parhaiten paikallinen sopiminen sopiminen edustaa sitä tarvittavaa joustavuutta jolla on merkitystä tässä kokonaisuudessa myöskin olemassa olevien työpaikkojen turvaamisessa ja että työntekijät myös sitoutuvat yritykseen ja ja työn tekemiseen arvoisa puhemies kun työpaikkoja luodaan on tietysti edistettävä yrittäjyyttä ja yrittäjien mahdollisuuksia luoda työpaikkoja tästä näkökulmasta laitan itse paljon painoarvoa sille että yrittäjät ovat suhtautuneet hallituksen kilpailukykypakettiin erittäinkin myönteisesti uskon itse että hallituksen suunnitelmat kilpailukyvyn parantamiseksi ovat toteutuessaan merkittäviä

arvoisa puhemies haluaisin kohdistaa huomion tiedonannosta löytyviin positiivisiin ja taloutta rakentaviin puoliin

ja merkittävä vientivalttimme tulee huomioida että jo nyt elintarviketuotanto ja siihen liittyvä liiketoiminta työllistää huomattavan määrän ihmisiä venäjän vastaiset pakotteet ovat heikentäneet huomattavasti maataloustuotteittemme menekkiä joten uusia markkina alueita on löydettävä lisäksi suomen maatalouden eulta saama kompensaatio venäjä kaupan hiipumisesta jäi vaatimattomaksi kuten ylipäätänsä eun maataloustuet muihin jäsenmaihin verrattuna kaikesta tästä johtuen onkin tärkeää että pidämme kiinni vahvasta vientivaltistamme puhtaasta ja geenimuuntelulta vapaasta tuotannosta jotta suomalaiset tuotteet ja palvelut kävisivät kaupaksi pitää niitä markkinoida tehokkaasti kansainvälisillä markkinoilla haasteena suomen viennissä on tehokkaiden markkinamiesten puute kustannuskilpailukyvyn vahvistaminen ei yksin ratkaise kyseistä ongelmaa joten toivon että hallitus tarttuu tähän haasteeseen pontevasti arvoisa puhemies eräänä esimerkillisenä menestystarinana mainitsen kotiseutuni vakka suomen siellä on useita kohtuullisen hyvin pärjääviä yrityksiä siellä valmistetaan mersuja ja vakka suomi toimii kotipaikkana myös vahterus nimiselle menestyvälle vientiyritykselle joka vie lämmönsiirtotuotteitaan maailmanlaajuisesti vahterus työllistää kaksisataakolmekymmentä työmiestä ja naista vakka suomen lisäksi varsinais suomessa hyviä uutisia tuottaa turun telakka joka on viime aikoina vastaanottanut uusia tilauksia siellä toimii myös muotikuu vaatealan firma joka työllistää suomalaisia hyvin laajasti nimittäin ompelijat ompelevat näitä vaatteita turussa pitääkin kysyä miksi nämä firmat ovat pärjänneet se tieto olisi tosi tärkeä hallituksen kilpailukykytoimet tulevat luomaan paremmat olosuhteet vastaavanlaisten menestystarinoiden syntymiseen hallitus on ryhtynyt tositoimiin suomen viennin ja työllisyyden parantamiseksi toivon todella että sopimus työmarkkinajärjestöjen kanssa syntyy tällöin niin työntekijät kuin yrittäjätkin voivat ryhtyä yhteistuumin edistämään suomen asiaa kiitos

arvoisa rouva puhemies on hyvä aloittaa puheenvuoro kannattamalla edustaja ihalaisen tekemää esitystä lähettää tiedonanto valiokuntakäsittelyyn ja hänen tekemäänsä ehdollista epäluottamuslausetta haluan myös kiittää edustaja ihalaista hyvästä ja rakentavasta puheenvuorosta voisi jopa sanoa että puheenvuoro oli valtiomiesmäinen suomi on perinteisesti sijoittunut kilpailukykymittauksissa hyvin vahvuuksiamme ovat olleet ja ovat edelleen muun muassa hyvä koulutus ja osaamistaso vahva innovointikyky vakaa ja vähäinen korruptio näitä asioita on pitkään pidetty arvossa mutta valitettavasti hallitus on politiikallaan ja toimintatavoillaan murentamassa sekä koulutustasoamme osaamistamme että vakaata yhteisymmärrykseen ja sopimiseen pyrkivää suomalaista kulttuuria yhdessä tekemisen tilalle on tullut keskinäisen keskinäisen luottamuksen rapauttaminen puutteelliseen valmisteluun perustuvat pakkolait ja pelolla johtaminen osaamisen ja uudistumisen tilalle puolestaan ovat tulleet leikkaukset ja perinteisten vahvuuksiemme murentaminen suomen talouden kaksi keskeistä ongelmaa ovat liian hidas kasvu ja työttömyys tämän arvion me varmasti kaikki jaamme vaikka toki muitakin tekijöitä on heikko kasvu ja kasvanut työttömyys ovat seurausta paitsi finanssi ja ja eurokriisiä seuranneesta investointi ja kysyntälamasta johon myös hallituspuolella tänään viitattiin myös elinkeinorakenteemme muutoksesta eli siitä että elinkeinoelämämme ei ole kyennyt tällaisessa taloudellisessa tilanteessa viemään tuotteita maailmalle siihen kysyntään mitä edelleen olisikin tarvitsemme siis toimia joilla tuetaan kotimaista kysyntää ja ostovoimaa saadaan investointeja liikkeelle ja vauhditetaan elinkeinorakenteemme ja vientisektorimme rakennemuutosta ja uudistumista valitettavasti hallitus on kuitenkin päätynyt talouden ongelmien analyysissään sekä tätä kautta tehtävissä johtopäätöksissään toisenlaisiin lopputulemiin tästä johtuen se tekee kurjistavaa talouspolitiikkaa joka ei tule toimimaan vaan päinvastoin johtaa heikompaan kasvuun ja kasvavaan työttömyyteen hallitus nojaa politiikkaansa prosentteihin mutta se ei vaivaudu perustelemaan niitä tai käyttämiään lukuja eikä altistamaan niitä avoimelle ja kriittiselle tarkastelulle hallituksen esittämät kovat ja väärin kohdennetut leikkaukset ihmisten toimeentuloon ostovoimaan palveluihin sekä ennen kaikkea koulutukseen ja osaamiseen ovat haitallisia ja uudistumisen näkökulmasta nämä leikkaukset heikentävät kilpailukykyämme ja talouttamme tilanteessa jossa nimenomaan uudistuminen osaamisen vahvistaminen ja luovuuden tukeminen tukeminen ovat tärkeämpiä kuin aiemmin hallituksen työmarkkinapaketissa sitä kutsutaan täällä kilpailukykypaketiksi mutta minun mielestäni on ehkä reilumpaa ja rehellisempää puhua työmarkkinapaketista on monia elementtejä joihin pitää tarttua monia kohtia joita jokainen järkevä ihminen kyseenalaistaisi ja kritisoisi näitä ovat muun muassa sairaussakko palkkojen leikkaaminen ja tavallisten työssä käyvien ihmisten ostovoiman heikentäminen haluan kuitenkin nostaa esiin paketin kohdan joka on tässä salissa mielestäni jäänyt liian vähälle kriittiselle arvioinnille kyse on hallituksen esittämästä yksityisten työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta

kyse on todella merkittävästä tulonsiirrosta yksityisten työnantajien hyväksi ja tämä maksaa valtiolle vuosittain kahdeksansataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa siis joka vuosi hallitus uskoo että tämä luo kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja työnantajakustannusten merkittävä alentaminen ei kuitenkaan ole uusi keksintö myös edelliset hallitukset ovat tarjonneet samaa keinoa työllisyyden lisäämiseksi sekä taloustilanteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi vuonna kaksituhattakymmenen työnantajilta poistettiin kela maksu ja vuonna kaksituhattaneljätoista alennettiin yritysten maksamaa yhteisöveroa neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä kumpikin muutos on maksanut valtiolle lähes miljardin joka vuosi sosiaaliturvamaksun alentamisen kanssa puhutaan jo noin kahden pilkku viiden miljardin euron vuosittaisista menetyksistä julkiselle taloudelle on tärkeä kysyä nyt tässä vaiheessa ovatko nämä toimet toimet tehonneet ovatko ne toimineet vai onko nyt tämän sosiaaliturvamaksun alentamisen kanssa tehty vain miljardien aukkoja valtiontalouteen ainakaan nyt tässä huonossa suhdannetilanteessa isoille yrityksille ja työnantajille suunnatut tulonsiirrot eivät ole merkittävässä määrin aktivoineet niitä investoimaan tai palkkaamaan lisää työvoimaa sen sijaan yritysten ulos maksamien osinkojen määrä on pysynyt korkealla tasolla jopa kiihtynyt yritykset ovat siis maksaneet rahaa ulos eivätkä käyttäneet sitä uudistumiseen varovainenkin johtopäätös on ettei tämä harjoitettu politiikka ole ollut erityisen vaikuttavaa huomioon ottaen kuinka paljon se on maksanut

ja elinkeinorakenteemme uudistumista turvaisi ja loisi hyvinvointia tukisi kasvua ja kääntäisi näin myös velkasuhteemme pitkällä aikavälillä laskuun toisin sanoen parantaisi meidän kilpailukykyämme vaihtoehtoja on myös talouspolitiikassa jos me haluamme ne nähdä ja niihin tarttua toivon että tämä puheenvuoro halutaan kuulla myös hallituspuolueiden edustajien

arvoisa puhemies kannatan aluksi edustaja niinistön esittämää pontta sipilän hallitus on viime keväästä lähtien ettei vaihtoehtoja ole palveluista on on leikattava ja ihmisten palkkoja pienennettävä jääräpäinen hallitus joutui kuitenkin luopumaan sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkauksista julkisen paineen alla tämän paineen saivat aikaan tavalliset työtä tekevät ihmiset jotka hallitus pakotti mielenosoituksiin puolustamaan tienestejään hallituksen kynsiltä vaikka hallitus on väittänyt ettei vaihtoehtoja ole se itse joutui perääntymään halustaan leikata erityisesti pieni ja keskipalkkaisten naisalojen palkkoja jos hallitus olisi saanut tahtonsa läpi kärsijöitä olisivat olleet esimerkiksi lähihoitajat lastentarhanopettajat tarjoilijat ja kaupan myyjät myös vuorotyötä tekevät miesvaltaisten kuten poliisit ja palomiehet olisivat kärsineet hallituksen pakkolaista

hallituksen esityksessä kilpailukykyloikaksi on edelleen suuria ongelmia pahimpana ensimmäisen sairaspäivän palkattomuus se johtaa sairaana töihin tulemiseen kun pienipalkkaisella ei ole varaa olla pois töistä ongelmallista on myös palkkoja ja työelämää koskeva sanelu vaikka pakottava lainsäädäntö olisi määräaikainen jos kaksi kätilöä saa pääministerin perumaan ylityö ja sunnuntailisien leikkaamisen kuinka monta flunssaista kätilöä tarvitaan perumaan palkaton ensimmäinen kuinka monta raskaan päivätyön tehnyttä keittäjää siivoojaa tai lähihoitajaa tarvitaan kertomaan hallitukselle että vanhemmiten yhden päivän poissaoloja väistämättä tulee että se on ainoa tapa pärjätä töissä jaksaa vähän pitempään ennen putoamista eläkkeelle joka ei riitä koska asuminen on liian kallista ja kalliimmaksi tulee kun hallitus seuraavaksi uhkaa leikata eläkkeensaajilta asumistukea kuusikymmentä euroa kuukaudessa

hatusta vedetään esityksiä joista kukaan ei tiedä miksi ne vielä paljastuvat hallituksen perääntyminen sunnuntai ja ylityölisien leikkaamisesta vahvistaa todeksi sen ettei hallituksen pitäisi puuttua palkkaratkaisuihin vaan jättää ne työntekijöiden ja työnantajien sovittaviksi peruessaan sunnuntai ja ylityölisien leikkaamisen hallitus kuitenkin ilmoitti päättäneensä että nyt kaikkien lomarahoja leikataan kolmekymmentä prosenttia julkisen sektorin lomapäiviä ja arkivapaita vähennetään ja ensimmäinen muutetaan palkattomaksi edelleen kuritetaan niitä jotka tekevät raskasta kuluttavaa työtä ja siitä huolimatta kituuttavat vielä ikääntyneinäkin töissä kun ensimmäisestä sairaspäivästä tulee palkaton nämä ihmiset eivät enää pärjää työelämässä hallituksen politiikka on kovaa kylmää ja todellisuudelle vierasta kätilöitä hoitajia ja siivoajia kannattaisi kuunnella myös etukäteen ei vasta jälkikäteen miksi nämä ihmiset pakotetaan mielenosoituksiin eikö hallituksen ja työlainsäädännön pitäisi pitää heikomman puolta työelämän tuntemuksesta ei perusoikeistohallitusta voi kehua pääministeri sipilälle tuli yllätyksenä että ylityö ja sunnuntailisät ovat olennainen osa palkkaa hyvin monilla aloilla nyt pääministeri sipilä tunnusti ettei hän tiennyt että lomarahat eivät koske kaikkia työntekijöitä

hallituksen esityksistä prekariaatti loistaa loistaa poissaolollaan hallitus ei ole tehnyt ainoatakaan epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden pätkätyöläisten ja pienyrittäjien asemaa parantavaa ehdotusta ei ainoatakaan vaikka nopeimmin kasvava töitä tekevien joukko ovat juuri itsensä työllistäjät

vaihtoehdottomuuden retoriikkaa toistava hallitus väittää ettei oppositiolla ole vaihtoehtoja tämä ei pidä paikkaansa vihreät ovat esittäneet sekä vaihtoehtoisen että vaihtoehtoiset talouslinjauksemme ja vaihtoehtobudjettimme valmistuu lähipäivinä pääministerin kilpailukykypuheessa ei mainittu osaamista koulutusta tai tutkimusta sanallakaan ne kuitenkin olisivat tie ylös lamasta ja avain tuottavuuden kohenemiseen hallitus sen sijaan on ottanut tietoiseksi tavoitteekseen kansalaisten osaamistason laskemisen hallitusta voi kiittää yhdestä asiasta siitä että se on tänään julkistanut taustamuistiot joihin se perustaa päätöksentekonsa niistä ilmenee että hallitus on kuunnellut asiantuntijoita valikoivasti taustamuistioista ilmenee myös että vaihtoehtoja olisi ollut jopa sellaisia joilla oltaisiin voitu tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa ja kaventaa tuloeroja valitettavasti se ei vain ole hallituksen tavoitteena

arvoisa rouva puhemies ensin

tärkeätä puntaroisi keskuudessaan tämän karenssipäivän vaikutukset vaikka edustaja rossi vähän värikkäästi koetti sanoa että joku puolustaa täällä ääni väristen yhden päivän palkan menettämistä ettekö te yhtään ole solidaarisia työttömiä kohtaan nämä asiat kun eivät ole yhteismitallisia laisinkaan kysymys on siitä yksinhuoltajaäidistä joka on kaupassa kassalla töissä ja jolla on vaikka viikkotunnit kaksikymmentäviisi tuntia viikossa tai kymmenen tuntia kun sieltä viedään yksi päivä pois niin se tarkoittaa että tämä henkilö menettää viikkoansioistaan yli viisikymmentä prosenttia se se on täysin mahdotonta lähteä tähän koska jos viikossa on tuntimäärä vain kymmenen niin edustaja turunen kyllä se tarkoittaa yli viittäkymmentä prosenttia jos olet päivän pois töistä etkä saa siitä palkkaa mutta me voimme jatkaa tätä keskustelua minä en ole matematiikassa kovin lahjakas mutta tämän asian minä kyllä tiedän minulle ihmiset ja monet tuttavat jotka ovat kaupassa töissä kertoneet tästä mahdottomasta tilanteesta minkä tämä tuo eteen pakkolait ovat huono on myös katsoa paikallisen sopimisen edistämisen polku ja jos nyt sitten käydään tätä keskustelua niin nämä nyt ovat edustaja myllykosken näkemyksiä ehkä niistä asioista mitä nyt pitäisi tehdä tässä talouden tilanteessa mihin suuntaan näitä asioita myös voitaisiin edistää ilman

paikalliset sopimukset voitaisiin minun näkemykseni mukaan enkä usko että hakaniemestä kovasti tulisi vastustusta vaikka heti tänä päivänä sopia niin että kun sopijaosapuolena

että mennään alle yleissitovan työehtosopimuksen niin tämäkään ei tietysti ole sellainen ratkaisu mutta uskoisin että tällä menettelyllä että kunnioitetaan sitä yleissitovan luonteisuutta että siellä paikallinen pääluottamusmies on se sopijaosapuoli kun tehdään paikallisia sopimuksia tätä rakennetta pystyttäisiin kehittämään oppisopimiskoulutuksen uudistus on tärkeä siltä osin saada pk sektorille toimiva järjestelmä ja se tapahtuu sillä lailla että yhteiskunta kyllä on pakko saada jos edustaja turunen malttaa kuunnella niin tulee niitä vaihtoehtoja meidän on meidän on nimenomaan pakko luoda mahdollisuudet sille että oppisopimusjärjestelmä toimii pienillä työpaikoilla ja se tarkoittaa sitä että meidän on yhteiskunnalta suunnattava mahdollisuuksia että siellä todellakin tämä työssäoppiminen mahdollistuu sille mestarille täytyisi meidän maksaa se kolmekymmentä prosenttia siitä palkasta minkä työnantaja hänelle maksaa koska pienillä työpaikoilla ei ole resursseja mahdollistaa tätä työssäoppimista että se laadullisesti olisi todellakin hyvällä tasolla työaikapankkien käyttö niin että tehty tunti korotetaan kahdellakymmenellä prosentilla ja laitetaan sinne pankkiin sen jälkeen pienissä yrityksissä suhdannevaihteluita voidaan ilman yt neuvotteluja ja lomautuksia hyödyntää niin että sieltä pankista otetaan sitä rahaa siihen taloudelliseen notkoon tilauskannassa joka siellä

kun on kaksisataa päivää ollut työtön taikka nuori työtön ja on työnantaja joka palkkaa tämmöisen työttömän niin vapautuu palkan sivukuluista ensimmäisenä vuonna sata prosenttia seuraavana seitsemänkymmentä ja kolmantena kolmekymmentä ja tämä väli katettaisiin sillä ansiosidonnaisen päivärahan perusosalla taikka työmarkkinatuesta jolloin vaikutukset kansantalouteen olisivat

ärade fru talman arvoisa rouva puhemies

se on tullut esille monta monta kertaa tänään koska ne iskevät toisiin aloihin kovemmin kuin toisiin mutta on ilahduttavaa nähdä että suunnitellut sunnuntai ja ylityölisien leikkaukset lainsäädännöllä nyt peruuntuivat parempi vaihtoehto aivan kuten hallitus nyt esittää ja eritoten tasapuolisempi ratkaisu on lomarahojen leikkaaminen pienyrittäjille ja muille yrittäjille tätä nyt se voi tarkoittaa kustannusta vaikka pääministeri esimerkiksi sanoi että se on mahdollista välttää jos se aiheuttaa ahdinkoa sitä on pakko pystyä helpottamaan sitten

yrittäjien tilannetta voidaan myös helpottaa ilman leikkauksia ja ilman vaikeita työlainsäädännön tehtäviä normitalkoilla on tärkeä rooli kilpailukyvyn vahvistamisessa ei voi olla niin kuin se on nyt että jopa miljardiluokan investointeja ei voi tehdä koska lupaprosessit ja valitusprosessi vievät niin kauan aikaa nämä ovat olleet ongelma ja ovat ongelmia esimerkiksi tuulivoimaa rakennettaessa turvelupien lupaprosessissa pari esimerkkiä vähentämällä byrokratiaa valtio ja kunnat voivat säästää rahaa ja yrityksien toimintaedellytykset parantuvat odotan toivon ja odotan että ratkaisu näihin ongelmiin tulee vielä tänä syksynä tiedän että ne ovat valmisteluputkessa ministeriössä kiitos

arvoisa rouva puhemies

uuden edessä suomi on uudistuksen edessä varmaa on ettemme voi nykytiellä jatkaa vuonna kaksituhattakolme saksa käynnisti työreformin reformin jonka käynnistivät sosialidemokraatit ja saattoivat loppuun kristillisdemokraatit muutos on vienyt aikaa kaksitoista vuotta muutoksessa olivat mukana kaikki yhteiskunnan merkittävät toimijat ensin ammattiyhdistysliike vastusti muutosta lopussa se kiitti muutosta ensin työttömyys kasvoi lopulta väheni ensin palkat joustivat sitten nousivat nyt saksan työttömyysaste on noin kuusi prosenttia joillakin alueilla alle kaksi prosenttia suomi on nyt samassa tilanteessa kuin saksa kaksituhattakolme työttömyys pahenee ja jäykät rakenteet estävät muutoksen ja kasvun ja uusien toimialojen syntymisen arvoisa rouva puhemies tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa on pienen maan lisättävä ketteryyttä ja joustavuutta se tarkoittaa muutosta koko yhteiskunnan tasolla erityisesti etujärjestöjen toimintakulttuurin muutosta molemmin puolin pöytää on etsittävä uusia tapoja edistää työpaikkojen syntymistä ja kilpailukyvyn parantumista suomen talous on heikentynyt merkittävästi viime vuosina vientitulot ovat noin kolmekymmentä miljardia vähemmän kuin julkisen sektorin menot edellyttäisivät arvoisa puheenjohtaja on on hyvä että hallitus on tarttunut rohkeasti toimeen ja haluaa uudistaa niin rakenteita kuin toimintatapoja suomen kaksi edellistä hallitusta ovat vastanneet kansainväliseen sekä kotimaiseen nopeaan toimintaympäristön muutokseen lähinnä velkaa ottamalla kaikki välttämättömät rakenneuudistukset jäivät tekemättä poliisihallinnon uudistusta lukuun ottamatta taloutta on pitänyt yllä kotimarkkinoiden ostovoiman pysyminen kohtuullisena mutta sekin rakentui velalle jonka maksun aika on nyt joten nyt niitämme velanhoitokuluja innovaatioiden puutetta yrityksien investointien siirtymistä ulkomaille ja massatyöttömyyttä olemme tilanteessa jossa suomalaiset tuotteet eivät mene maailmalla kaupaksi samaan tahtiin kuin ennen kotimainen ostovoima hiipuu ja kaupan alalla on odotettavissa merkittäviä irtisanomisia nykyhallitus on lähtenyt etsimään tähän tilanteeseen uusia keinoja ja kustannuskilpailukyvyn paranemista pyrkimys on oikea ja hyvä ja sitä tulee kannustaa kaikkien tässä salissa hallituksen keinovalikoimassa on kuitenkin useita kohtia joita tulisi arvioida uudestaan hallitus pitää lähes yksinomaan kilpailukyvyn esteenä työvoiman liian korkeita kustannuksia joten hallituksen toimien painopisteenä on palkkojen leikkaus sen jälkeen palkkamaltti ja nollalinja palkankorotuksiin useiksi vuosiksi sekä yrityksien toimintaedellytyksien parantaminen ja kustannuksien alentaminen onkin huomattava että yksi keskeisin strateginen virhe hallituksen linjauksissa on se että lähes kaikki esitetyt muutokset johtavat kotimaisen ostovoiman heikkenemiseen joten jos hallitus olisi nyt viisas se kuuntelisi tämän vasemman laidan huomioita tältä alueelta ja olisi valmis korjaamaan joitakin esityksiä on huomattavaa arvoisa rouva puhemies että suomi on siirtynyt tytäryhtiötalouteen yhä useampi suomessa toimiva yritys on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen täällä tuotettu täällä tuotettu taloudellinen voitto ei enää jää suomeen vaan menee kansainvälisille sijoittajaryhmille hallitus ei ole esittänyt mitään keinoa siihen miten nyt yrityksille annettavat taloudelliset helpotukset jäävät suomeen että ne käytettäisiin investointeihin suomeen ja suomalaisen työvoiman palkkaamiseen nyt on vaarana että koko tämä hyöty joka yrityksiin kanavoidaan päätyy ulkomaisen omistajan tulotaskuun myös tämä käsittämätön poikittaisraideliikenteen alasajo vain viidentoista miljoonan tähden nimenomaan alueilla joilla on kasvua on sellaista jonne on rakennettu teollisuutta työtä asuntoja nyt viidentoista miljoonan tähden näille raiteille pistetään stoppi infralle arvoisa puhemies infralle joka on rakennettu kestämään sata vuotta sille laitetaan stoppi arvoisa puhemies aikani on ylittynyt palaan asiaan myöhemmin kiitos

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan kiittää kristillisdemokraattista eduskuntaryhmää ja edellistä puhujaakin edustaja laukkasta erinomaisen rakentavasta ja hyvästä suhtautumisesta hallituksen kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin ja niiden arvioimiseen itse asiassa oppositiossa itsekin muutaman kerran eri vaalikausina olleena täytyy todeta että harvoin oppositioryhmistä löytyy niin jäntevää ja pitkälle löytyvää katsantoa yli hallitus oppositiorajojen tästä tunnustus ilman ilman muuta nimenomaan tähän äänestyksen lopputulokseen vielä sitten viitaten tulevaan sellaiseen arvoisa puhemies tämä valtioneuvoston tiedonanto on todella merkittävä asiakirja sehän ei ole loppuunsa asti valmis mutta hallitus on määritellyt siihen tietyntyyppisen kolmiloikkansa yhden tämä viiden prosentin kilpailukyvyn parantaminen on totta kai meille kaikille tärkeä sen verran edelliseen edustaja laukkasen puheenvuoroon että kun hän arvioi jääkö tämä kilpailukykyhyöty suomeen niin on todettava että ne toimenpiteet siis jotka koskettavat kaiken kaikkiaan hallituksen esityksen viittä eri toimenpidekokonaisuutta siis loppiaista helatorstaita sairausloman palkka asiaa vuosilomakysymystä lomaraha asiaa ja työnantajan sosiaaliturvamaksukysymystä muodostavat kokonaisuuden joka säteilee koko yhteiskuntaan esimerkiksi pohjois savon sairaanhoitopiirin puitteissa laskimme sen mitä tämä tarkoittaisi jos nämä hallituksen esitykset toteutuisivat se vastaisi kokonaisuudessaan tuollaista kahdeksan viiva yhdeksän miljoonan euron säästöä koko sairaanhoitopiirin kustannuksissa meillä on ensi vuoden talousarvion laadinta meneillään ja siellä on noin kuusi miljoonaa sellaista joita täytyy vielä vielä järjestellä jotta tasapaino saavutetaan oikein yhden prosentin kasvulla jota viedään eteenpäin tässä kokonaisuudessa lomarahat vastaavat hyvin samaa kokoa kahdeksan pilkku kahdeksan miljoonaa oli tuo tarkka summa näin ollen katson arvoisa puhemies että nämä toimenpiteet joilla tätä meidän kustannusrakennetta kevennetään heijastuvat myös samalla kaikkiin näihin toimijoihin tässä tapauksessa puhutaan sairaanhoitopiiristä neljästätuhannestakahdestasadasta vähän päälle työntekijästä niin nimenomaan näillä toimenpiteillä pystytään turvaamaan näiden työpaikkojen säilyminen jatkossakin paremmin koska se on edullisempi ylläpitää jotta pystytään sairaat hoitamaan muussa tapauksessa helposti ollaan sillä tiellä että väkeä on pakko vähentää ja tämä edustaja laukkanen on se asia joka näkyy sitten sekä tuolla meidän meidän yrityksissä että myös esimerkiksi meidän kunnissa julkisella sektorilla kaikkien toimijoiden kesken tätä kautta sitä työtä ollaankin turvaamassa enemmän eikä vähentämässä niin kuin oppositio on halunnut kaiken kaikkiaan siis tämä

kertoa että näillä toimenpiteillä heikennetään työllistämistä tilanne on käytännössä juuri päinvastoin tämä on juuri hallituksen valitsema oikea linja ja siksi sitä lämpimästi myös kannatan edustaja heinäluoma tuossa debatissa aiemmin totesi että hallituspuolueet käyttikö hän termiä pakotetaan kannattamaan tätä ei herra paratkoon tätä pakoteta päinvastoin hallituspuolueessa me olemme käyneet tämän asian etukäteen läpi ja hallitus toteuttaa niitä linjauksia mitä eduskuntaryhmissä on sovittu ja päätetty näinpäin tämä kulkee meidän kansanedustajien pitää myös muistaa ihan oikeasti että jos tässä järjestelmässämme valta kuuluu kansalle niin kyllä se vaan näin on että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin sen vuoksi kyllä on ollut äärimmäisen tärkeää mikä on minusta ollut tällä kaudella todella käsin kosketeltavan hienoa että nämä kolme suurinta eduskuntaryhmää keskusta kokoomus perussuomalaiset korjaan edustaja kivelä pyydän anteeksi keskusta perussuomalaiset kokoomus ovat pystyneet yhdessä myös eduskuntaryhmiensä kansanedustajien kanssa käymään nämä keskustelut läpi ja hakemaan sen linjan se että täällä löydetään varmaan tuhansia minäkin minäkin pystyn niitä löytämään yksityiskohtia joissa voidaan todeta että no tässä se menee pieleen niin ehkä opposition tarkoitus onkin kun hallitus toteuttaa tietyntyyppistä savottaa sitten kaataa puita siihen väliin ja muutama konkelokin sinne vielä pyörimään eihän sillä lailla suomen asioita ratkaista arvoisa puhemies vaan me todellakin olemme sillä tiellä että suomea on uudistettava suomea on vietävä eteenpäin tässä mielessä kyllä keskustan eduskuntaryhmä omalta osaltaan ja hallitus on viemässä näitä asioita eteenpäin mutta

arvoisa rouva puhemies tänään julkistetun raportin mukaan olemme tilanteessa jossa suomen pitkän aikavälin talouden kasvuedellytyksiä mittaava kilpailukyky on huonoimmillaan kaksituhatta luvulla suurimpia heikkouksiamme ovat raportin mukaan kireä verotus työmarkkinoiden jäykkyys ja kotimarkkinoiden pieni koko näistä kahteen ensimmäiseen pystymme vaikuttamaan talouskasvun edellytykset ovat heikentyneet merkittävästi ja kustannuskilpailukyky verrattuna kilpailijamaihimme on heikko nyt käsiteltävät toimet ovat merkittävä askel suuntaan jossa työllisyydelle annetaan mahdollisuus kasvaa työpaikat syntyvät yrityksissä siksi on tehtävä toimia jotka kannustavat yrityksiä kasvamaan ja työllistämään nyt ehdotettavat uudistukset tähtäävät siihen että entistä useammilla suomalaisilla olisi töitä ilman riittävän korkeaa työllisyyttä ja menestyviä yrityksiä meillä ei ole palveluiden ja tulonsiirtojen maksamiseen tarvittavia verotuloja hyvä puhemies hyvä että hallitus määrätietoisesti pitää tavoitteistaan kiinni mutta on kuitenkin valmis joustamaan keinoista sunnuntai ja ylityölisien poisto olisi kohtuuttomasti kurittanut naisvaltaisia vuorotyöaloja näillä aloilla lisät muodostavat huomattavan osan palkasta ehkä tästäkin löytyisi tulevaisuudessa jotain korjattavaa hallituksen päätös tasata vanhemmuuden kustannuksia on oikea askel tasa arvoisen työelämän edistämiseksi ja tulee edistämään naisten työmarkkina asemaa sekä helpottamaan yrittäjän taakkaa naisvaltaisilla aloilla meillä on kuitenkin suuri joukko korkeasti koulutettuja naisia joille eivät tällä hetkellä työmarkkinat aukea pitkien perhevapaiden jälkeen työtä tasa arvoisen työelämän edistämiseksi vielä riittää jotta kaikilla aloilla naisen euro olisi yhtä suuri kuin miehen euro arvoisa puhemies hallitus niitä keinoja joita sillä on kukaan ei halua ehdoin tahdoin heikentää tärkeää työtä tekevien julkisen sektorin työntekijöiden kuten lastentarhanopettajien poliisien tai hoitoalalla työskentelevien asemaa on kuitenkin niin että julkinen sektori ei voi rahoittaa itseään siksi on löydettävä keinot joilla yksityisen sektorin kasvua ja työllistämistä edesautetaan nyt pallo tasapuolisempien keinojen löytämiseksi on työmarkkinajärjestöillä hallitus on omien sanojensa mukaan valmis keskustelemaan keinoista mutta tavoitteista ei tingitä olen varma siitä että niin työntekijät kuin työnantajatkin ovat valmiita tekemään osansa suomen tulevan hyvinvoinnin eteen toivottavasti keinoista vielä päästään järjestötasolla yhteisymmärrykseen tasa arvoinen toivottavasti löytyy loppujen lopuksi myös sairauslomien karenssipäivien suhteen liittojen välisissä neuvotteluissa arvoisa rouva puhemies toinen merkittävä asia on työllistämisen esteiden purkaminen lainsäädännön on oltava nykyajassa mukana työn tekemisen on aina oltava kannattavaa ja verotuksen tulee kannustaa siihen nyt on aika tehdä myös muita työelämän uudistuksia esimerkkinä tästä on ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen keston lyhentäminen meillä ei pitäisi tukea työttömyyttä vaan työttömien työllistymistä se on inhimillisesti ja valtiontalouden kannalta kestävin ratkaisu sillä työ on parasta sosiaaliturvaa hyvä puhemies hallitus on lähtenyt reippaasti uudistusten tielle uudistuksia on jatkettava ja normien purku on otettava merkittäväksi osaksi yrittäjyyden edellytysten helpottamista toivon myös että liitot tekevät kaikkensa saadakseen aikaan maltillisen palkkaratkaisun tarvitsemme nyt kaikki keinot työllisyyden ja sitä kautta suomen talouden saattamiseksi nousuun lopuksi vielä haluaisin todeta ettei se ettei tähän mennessä tehdyillä tehdyillä toimilla ole onnistuttu kääntämään työllisyyttä nousuun ja taloutta kasvuun tarkoita sitä ettei nyt pidä toimia päinvastoin nyt on yritettävä entistä kovemmin kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituspuolueiden edustajat ovat täällä koomisuuteen saakka korostaneet että on pakko tehdä tekemättä ei voi jättää jotain on tehtävä edustaja jaskari jopa totesi aika huolettomasti että katsotaan sitten jälkeenpäin mitä tuli tehtyä tämä on aika vaarallista puhetta tärkeintähän on että kun tehdään niin silloin tehdään oikeita asioita eikä sutta ja sekundaa euroopan taantuma on pisin ja sitkein jonka moderni taloushistoria tuntee se jatkuu seitsemättä vuotta euroopan oikeistoliberaali talouskuri ja leikkauslinja on pahentanut sitä kasvu kituu velka samoin työttömyys viidessä vuodessa työttömiä on tullut kymmenen miljoonaa lisää joka neljäs eurooppalainen on köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa leikkauslinja on tappanut kysynnän mikä on tappanut investoinnit jos hallitus jotakin euroopan viimeisistä vuosista haluaisi oppia hallitusohjelma ei todellakaan näyttäisi tällaiselta suomen surkeus ei siis ole täysin omatekoinen toisin kuin hallitus aina hokee suomen viennistä menee eu maihin viisikymmentäviisi prosenttia joten ei ole ihme että suomi on myös syvässä taantumassa nykyinen lama on kansantuotteella mitattuna syvempi kuin yhdeksänkymmentä luvun alun lama toistan pahempi kuin yhdeksänkymmentä luvun alun lama kun sanon tämän tosiasian niin ihmiset eivät usko korviaan lama ei näy vielä kaduilla avoin työttömyys ei ole vielä ylittänyt puolta miljoonaa

onneksi ja toistaiseksi euroopan laman lisäksi on syytä oppia myös suomen edellisestä lamasta työttömyyden ei pidä antaa nousta yli kymmenen prosentin sillä työttömyys roihahtaa nopeasti mutta laskee hyvin hitaasti kuten täällä viime perjantaina kerroin tätä ilmiötä kutsutaan taloustieteessä hystereesiksi ja juuri nyt työttömyys on kovaa vauhtia nousemassa tuohon kymmeneen prosenttiin tässä tilanteessa on vastuutonta että työllistämisen määrärahoja ei lisätä palkkatukea starttirahapäätöksiä ei ole monilla paikkakunnilla jaettu moneen kuukauteen koska rahat ovat loppu ensi vuonna työllistämisestä leikataan vielä viisikymmentä miljoonaa lisää mukaan lukien nuorisotakuun alasajo

sitten puhuttiin yksikkötyökustannuksista kunnes ilmeni että suomen palkkataso on alhaisempi kuin ruotsissa ja saksassa nyt onkin sitten löydetty tällainen yleinen riittävän epämääräinen kilpailukyvyn parantaminen ja numeroita heitetään silti sadasosadesimaalien tarkkuudella se hävettää jokaista vastuullista taloustieteilijää mutta ei näköjään valtiovarainministeriötä mistä oikeasti on kysymys edustaja vartiainen sai pienen painostuksen jälkeen kakaistua televisiossa sen todellisen tavoitteen on tarkoitus muuttaa työn ja pääoman suhdetta kaiken tämän isänmaallisen paatoksen takana on tämä todellinen tarkoitus työltä otetaan pääomalle annetaan tähän sotkuun tietysti sopii sitten se että pääministeri sipilä pelottelee kansalaisia että suomi joutuu eu komission holhoukseen liiallisen alijäämän takia samalla kun hallitus aikoo lisätä alijäämää antamalla elinkeinoelämälle lisää veronmaksajien rahoja jälleen kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja sitten työntekijöiden palkanleikkauksista tulee yhtä paha alijäämävaikutus ja työttömyys luonnollisestikin lisää entisestään alijäämää hallituksen ratkaisu siis ei ole uusi eikä rohkea tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille ole yllättävää näinhän oikeistohallitus toimii aina kaikkialla maailmassa ja siitähän euroopan nykyinen lama vuonna kaksituhattakymmenen alkoi kun veronmaksajien rahat takavarikoitiin eurooppalaisten pankkien pelastamiseksi suomi kärsii yhä finanssikriisistä joka on muuttunut valtiontalouden kriisiksi leikkauskriisiksi ja on nyt muuttumassa työllisyyskriisiksi yllättävää ei ole sekään että oikeistohallitus ajaa suuryritysten asiaa mutta ei ymmärrä pienyrittäjien arkea tämähän kävi karusti ilmi kun pääministeri sipilä tunnusti eilen ettei tullut ajatelleeksikaan lomarahaleikkausta pienyrittäjien kannalta viime vuodet osoittavat että teidän reseptinne jossa työltä otetaan ja pääomalle annetaan ei toimi kilpailukyvyn suuri ongelma on kuten eilen täällä totesin osaamistalouden ongelma innovaatiot eivät muutu investoinneiksi fiksu valtio investoi yhteiskunnan tuotantorakenteeseen sen uudistamiseen ja auttaa yrityksiä kasvamaan pienestä suureksi piirikuntatasolta maailmanmestariksi mutta hallitus toimii piirikuntasarjassa tämä kiteytyy muiden rikottujen lupausten joukosta ehkä säälittävimpään näin lopuksi rouva puhemies oppositiojohtaja sipilä lupasi useiden miljardien kasvurahaston auttamaan uuden teknologian alojen kansainvälistymistä joka nyt loistaa poissaolollaan budjetista tulevien vuosien taloussuunnitelmasta löytyy momentti kolmekymmentäviisi miljoonaa alkuperäisestä rahastosta on jäljellä vaivainen yksi prosentti huomatkaa yksi prosentti tämä kertoo millaiseen

arvoisa rouva puhemies haluan heti alkuun ilmoittaa että minä kannatan edustaja arhinmäen tekemää epäluottamuslausetta hallituksen hintakilpailukykypaketissa on kyse sekä merkittävästä palkan alennuksesta että merkittävästä tulonsiirrosta työnantajille ilman minkäänlaisia takeita siitä että nämä toimet tosiaan parantavat työllisyyttä kyse on siis tosiaan työn ja pääoman välisen suhteen muuttamisesta kaiken lisäksi tätä ollaan tekemässä keinoilla jotka rajoittavat sopimisvapautta ja jotka saattavat olla perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa ristiriidassa näin rajujen toimenpiteiden esittäminen edellyttää vähintään painavat perustelut ja hyvin tehdyn valmistelun valitettavasti hallitus on pikemminkin osoittanut kuinka esitykset on tehty puutteellisin tiedoin ensin puhuttiin tuottavuusloikasta työajan pidennyksen kautta kun kävi ilmi ettei työajan pidentäminen paranna tuottavuutta vaihtui käsite hintakilpailukykyyn tämän jälkeen yritettiin hieroa yhteiskuntasopimusta lyömällä etukäteen hallituksen toimesta lukkoon tavoite joka teki neuvottelemisen täysin turhaksi neuvotteluiden toiselle osapuolelle kun neuvotteluista ei tästä syystä tullutkaan mitään esitti hallitus tavoitteen saavuttamiseksi omat pakkokeinonsa joihin sisältyivät sunnuntai ja ylityökorvauksiin kohdistuvat leikkaukset sitten kätilöiden haastattelu telkkarissa sai pääministerin muuttamaan nämä leikkaukset koskemaan lomarahoja kuitenkaan tietämättä että kaikki työntekijät eivät lomarahoja tällä hetkellä saa arvoisa puhemies tässä on kyllä vatulointia kerrassaan hallitus on perustellut tavoitteensa viiden prosentin hintakilpailukykyloikasta väitteellä että suomen hintakilpailukyky on jäänyt jälkeen keskeisistä tehdasteollisuuden alakohtaisia lukuja verratessa käy kuitenkin ilmi ettei suomessa ole merkittävää hintakilpailukykyeroa ruotsiin tai saksaan tämä lähtökohta ei siis näyttäisi olevan paikkaansa pitävä arvoisa puhemies hintakilpailukykyloikka vaikuttaa kuitenkin taatusti palkansaajien ostovoimaan työhyvinvointiin ja tulonsiirtoihin lomarahojen kolmenkymmenen prosentin leikkaus alentaa ostovoimaa ja vähentää verotuloja noin kuudellasadalla miljoonalla eurolla vuodessa lomien lyhentäminen sekä sairausajan karenssipäivä heikentävät työssäjaksamista ja työhyvinvointia työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen taas tuo noin kahdeksansadanviidenkymmenen miljoonan euron aukon sosiaaliturvan rahoitukseen tätä valtavaa työnantajille tehtävää tulonsiirtoa perustellaan sillä että saadaan jopa viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa näiden dynaamisten vaikutusten ongelma on se että ne eivät näytä realisoituvan ei työnantajien kela maksun poiston yhteydessä ei yhteisöveron alennuksen yhteydessä eikä myöskään äärimaltillisen palkkaratkaisun yhteydessä epävarmuus työllisyysvaikutuksista käy hyvin ilmi myös vmn taustamuistioista joissa sanotaan että asiantuntijoiden näkemyksissä on huomattavaa hajontaa selvityksen mukaan yksityisen sektorin työllisyysvaikutus lienee useita se on kovin hatara sana näin rajuihin toimenpiteisiin

arvoisa rouva puhemies

suomen talouden kasvuun saamiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä hallituksen keinovalikoimassa on kolme isoa kokonaisuutta joiden yhteisvaikutuksen toivotaan johtavan parempaan talouskehitykseen ja suomen hyvinvointiyhteiskunnan perustan ja palveluitten turvaamiseen nämä kolme kokonaisuutta ovat nyt käsittelyssä olevat kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimenpiteet sitten eilen käsitellyt menosopeutustoimet ja kasvua tukevat kärkihankkeet täällä edellisessä puheenvuorossa kyseenalaistettiin edustaja anderssonin toimesta suomen ja esitettiin että se on parempi kuin ruotsissa tai saksassa mutta tätä on vaikea uskoa koska suomen vienti näihin kahteen maahankin verrattuna ei vedä vastaavalla tavalla ja se reaalielämässä kertoo siitä että meidän tuotteemme eivät käy riittävästi kaupaksi ja ja meillä ei ole riittävää kilpailukykyä joka on on nyt saatava kuntoon

osaaminen ja koulutus ja vienti ja niin edelleen mutta mutta millä tavalla sitä kilpailukykyä sitten parannetaan tässä ainoastaan ei kaikille leikkauksille on ollut viesti ja nyt kaikille muille rakennetoimenpiteille ei tässä mielessä olisin toivonut että paremmin nämä kotiläksyt olisi tullut tehtyä hallitus ja pääministeri ovat olleet myöskin pitkämielisiä työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi neljäs yritys on nyt menossa ja kuten täällä aiemmin kuultiin hallitukselle eivät ole nämä toimet arvovaltakysymyksiä kunhan pidetään kiinni siitä tavoitteesta viiden prosenttiyksikön kilpailukyvyn parantamisesta ja sitten yhteensä viidentoista prosentin parantamisesta mutta nyt tämän tämän käsitteillä olevan asian osalta puhutaan viiden prosentin loikasta tässä mielessä onkin toivottavaa että työmarkkinajärjestöt käyttävät tämän mahdollisuuden tuoda pöytään omia mitattavia esityksiään joilla samaan lopputulokseen päästään ja nyt punnitaan tämä meidän järjestelmämme toimivuus kun aikaa on vielä muutamia viikkoja niin näin pitää toimia hallitus ei voi jäädä odottelemaan jos hallitus ei olisi tehnyt esityksiä niin opposition puolelta sanottaisiin että miksi hallitus ei tee mitään miksi te ette tee mitään kun talouskasvua ei synny työttömyys pahenee ja meillä on kaikella tavalla pudotus käynnissä

sitäkään kritiikkiä ei kyllä voi ymmärtää kun sanotaan että hallitus muutti kantaansa näissä sunnuntaikorvauksissa ylityökorvauksissa sehän kertoo juuri siitä miten meillä on on nyt poikkeuksellisen herkällä korvalla kansalaismielipiteitä kuunteleva pääministeri ja hallitus on valmiutta tarkastella esityksiä jos löytyy parempia parempia ehdotuksia mutta ymmärrän sen että kun ei muuta kritiikin kohdetta ole tullut niin nyt nyt tätäkin on sitten kritisoitu että että kun on kuunneltu kansalaisia niin sekin on väärin eli väärin sammutettu jos näitä

toinen iso kokonaisuus julkisten menojen kasvun hillintä ja siellä on tietenkin myös näitä rakenteellisia uudistuksia kuten sote ratkaisu joka pitää tällä kaudella saada vihdoin vihdoin päätökseen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen erilaisen byrokratian keventäminen ja niin edelleen ja sitten ovat nämä kärkihankkeet jotka ovat monessa mielessä uutta poliittista kulttuuria ne muutosrahat joilla saadaan tätä konetta tehokkaammaksi ja toimivammaksi ovat tärkeitä tässä kokonaisuudessa kasvupanostukset yksi pilkku kuusi miljardia euroa josta käytetään kuusisataa miljoonaa infran parantamiseen ja sitä kautta kasvun edellytysten rakentamiseen ja monet muut uudistukset eli tätä tätä pitää katsoa kokonaisuutena ja tässä mielessä toivoisi että opposition puolelta viimeistään nyt huomenna kun budjettikeskustelu jatkuu olisi vähän kättä pidempää ainakin niitä suuntaviivoja vähän enemmän mitä aiotaan tehdä ja mitä hyväksytään kun nyt on ollut tällainen ei liike oppositio on tällä hetkellä niin kuin voi sanoa historiankin valossa poteroihin asemoitunut ei liike ja toivon mukaan sieltä poteroista nyt jollain tavalla pääsette kaivautumaan pois
myönnän kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja aalto ja edustaja andersson
arvoisa rouva puhemies edustaja rantakankaan puheenvuoro puheenvuoro meni osittain huumorin puolelle osittain tragikoomisuuden puolelle en tiedä kuuntelitteko eilen edustaja rantakangas mitä ryhmäpuheenvuoroissa puhuttiin muun muassa vihreiden osalta kerroimme että ensi vuoden verolait hyväksymme sellaisinaan rakenneuudistuksissa olemme teidän kanssanne samaa mieltä niitä tuemme meidän suurin kritiikkimme oli näitten leikkausten painotuksessa ja niiden määrässä kerroimme sen kahden vaalikauden kehyksen millä tapaa me lähtisimme asiaa tekemään kerroimme koulutusleikkausten osalta miten ne voitaisiin korvata pyrimme kysymään noin neljä kertaa pääministeri sipilältä otatteko meidän audienssimme vastaan että voidaan miten tämä voitaisiin toisella tapaa tehdä minä en tiedä miten minun pitää puhua mitä kieltä minun pitää puhua että se kantautuu ihan edustaja rantakankaan korviin toinen asia jota on kritisoitu on kritisoitu sitä että yleensä poliittinen päätöksenteko on parhaimmillaan silloin kun se valmistellaan hyvin ja jos valmistellaan hutiloiden katsotaan mitä tuleman pitää niin silloin saattaa käydä semmoisia tilanteita kuin nyt on käynyt

ja kilpailukykykäsitteet selvästikin sekaisin omassa puheenvuorossaan eli se mitä oppositio on kiistänyt on tämä väite siitä että suomen kilpailukykyongelmat johtuisivat meidän palkkatasostamme koska tutkimustulokset eivät tue tällaista väitettä kun verrataan vaikkapa saksaan tai ruotsiin me emme ole kiistäneet sitä etteikö suomella olisi kilpailukykyongelmia mutta me näemme että kilpailukykyongelmat mitä meillä on johtuvat siitä että meidän vientimme kysyntä on laskenut johtuen osittain venäjä pakotteista mutta ennen kaikkea euroopan taantumasta sekä meidän teollisuuden rakennemuutoksesta eli nokian ja myöskin metsäteollisuuden kokemista

mitä muun muassa elinkeinoelämän keskusliitto ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos myöskin ovat hallitukselta peräänkuuluttaneet

arvoisa puhemies oli hyvä että tässä tässä edustaja aalto tarkensi vielä tätä vihreitten listaa siellä todella todella oli muutamia asioita jotka ovat yhdensuuntaisia hallituksen kanssa mutta mutta kyllä tämän päivän keskustelun väre oli teidän puheenjohtajanne toimesta voisi sanoa yllättävän synkkää siellä ei nähty hallituksen esityksessä mitään hyvää hyvää ja tässä mielessä kun katsotaan tätä kokonaisuutta eilistä keskustelua ja tämän päivän keskustelua niin niin selkeämmin vaihtoehdot esiin se on minun minun toiveeni

arvoisa puhemies

vaadittu että suomessa tämä aiottava päätöksenteko pohjautuu parhaaseen mahdolliseen tietoon siitä ongelmasta mitä me käsittelemme toisaalta siihen parhaaseen tietoon onko tämä se ratkaisukeino millä tähän ongelmaan vastataan ja sitten kolmanneksi siihen mitkä ovat nämä ratkaisukeinojen vaikutukset nyt kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on pakko kysyä onko meillä tässä käsillä nyt tällainen tilanne mielestäni ei ole täällä moni on kertonut sitten omia mielipiteitään tästä kilpailukykypaketista työelämäpaketista sen vaikutuksista työllisyyteen ja muihin asioihin ja nämä vaikutukset ovat aika hataralla pohjalla vaikutuksien hataralla pohjalla olon ne muistiot mitä valtiovarainministeriössä on teetetty ei olla aivan varmoja miten asia vaikuttaa esimerkiksi sairausajan palkan osalta ei ensinnäkään suomessa tiedetä kuinka paljon meillä esimerkiksi sairauslomia pidetään tästä ei ole mitään tietoa silti ajatellaan että se määrä pienenee sillä kun me sitten vähennämme sitä kompensaatiota mitä siitä työntekijälle maksetaan no voi ajatella onko tämä toiminut muualla ja lahden toisella puolella ruotsissa missä on myös avoimesti myönnetty että kun siellä sairauspoissaolot ovat vähentyneet niin se ei ole ollut ainoastaan tämä toimenpide vaan muut toimenpiteet ovat toimineet paljon paremmin kuten esimerkiksi panostukset työhyvinvointiin

mitä se oikeasti tarkoittaa jos me annamme nyt muutamalle sadalletuhannelle ihmiselle lomarahan heille kenelle sitä tesissä ei ole muuten määrätty tai tes ei ei ole voimassa tässähän tulee olemaan sellainen tilanne että kun sitä työntekijä ja työnantaja sitten alkavat työsopimuksessa määrittämään niin eihän työntekijän kannata mennä tämmöiseen neuvotteluun hänellähän on sitten laki turvanaan laki sanoo suoraan että selvä seitsemänkymmentä prosenttia saa siitä keskimääräisestä lomarahasta tämähän nostaa kustannuksia aivan valtavasti

oikeastaan näiden esimerkkien taustalta minusta olisi kyllä syvää viisautta tässä vaiheessa jo käydä tätä asiaa perusteellisesti läpi eduskunnan valiokunnissa ennen kuin lähdemme tekemään mitään sellaista mikä loppujen lopuksi johtaa sitten aivan toisiin asioihin kuin on aiottu arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu tästä kilpailukyvystämme ja varsinkin siitä miten me saamme sen vientimme vetämään nyt ajattelin itse puuttua siihen kun aina täällä nostetaan esille että meillä on kysymyksessä kustannuskilpailukykyongelma varmasti osittain on ja varmasti sellaisilla aloilla missä meillä on matalan jalostusasteen tuotteita mutta muuten meillä on enemmänkin viennin laadullinen ongelma meidän viennin pohja on hyvin kapea jalostusarvo on hyvin matala ja näille tuotteille ei tällä hetkellä ole kysyntää

kasvamassa liittyy nimenomaan esimerkiksi kulutushyödykkeisiin mitä suomessa valmistetaan perinteisesti investointihyödykkeitä investointihyödykkeiden kysyntä ei ole missään maailmalla lähtenyt vielä kunnolla nousuun joten ei ole ihmekään että suomessa esimerkiksi vienti kyntää

kanssa ongelmia niin tällä logiikalla esimerkiksi nokian olisi pitänyt pärjätä erittäin hyvin vain myymällä puhelimia vielä halvemmalla tai paperiteollisuuden pitäisi pärjätä vain sillä että se paperi olisi pikkuisen halvempaa tässäkään ei huomata sitä että itse asiassa meillä monella viennin sektorilla se kysynnän pohja karkaa alta lopputuotteelle ei ole enää kysyntää sitä täällä ei ole haluttu tunnustaa siihen ei ole haluttu puuttua ja siihen ei näissä hallituksen papereissa ole minkäännäköisiä vastauksia se millä me voimme kilpailukykyämme parantaa on todella panostamalla osaamiseen toisin kuin hallitus on tekemässä elikkä leikkaamassa sieltä siihenkin että me oppisimme tuotteistamaan ja kaupallistamaan ne innovaatiot mitä meillä suomessa paljon enemmän on pitäisi saada valtion resursseja toiseksi se miten me helpotamme yritysten kansainvälistymistä varsinkin pienillä yrityksillä meillä on valtavan hyviä tuotteita millä olisi kysyntää heitä pitäisi avittaa että maailmanmarkkinoille tai se miten me ihan yritysten toimintaympäristöä parannamme sillä ovatko esimerkiksi väylämaksut rataverot ja logistiikkakustannukset sillä tasolla että täällä kannattaa joitain tuotteita valmistaa tai se minkä hintaista energiaa täällä tarvitaan ja niin edelleen tai se miten me saamme niitä ulkomaisia investointeja nyt

että me emme mene aivan täyteen kaaokseen ja suista meidän

totaalisen huonoon tilanteeseen

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi kannatan edustaja ville niinistön tekemää epäluottamuslausetta hallitusta kohtaan suomen hallituksen keskeisin mantra tuntuu olevan se että vienti pitää saada vetämään hinnalla millä hyvänsä tuotteella millä hyvänsä ajatus on kopioitu suoraan mao tse tungin kiinasta maon idea oli laskea vientituotteiden hintaa laadusta aidosta kysynnästä piittaamatta kun tämä ei toiminut yritettiin tuotteiden hintaa laskea entisestään lopputuloksena olivat iso osa tästäkin salista saattaa muistaa kiinalaiset valurautapannut jotka menivät kahtia kun niitä yritti vähän käyttää ja tuli pieni kolhu haluaako hallitus tärvellä suomen kansainvälistä mainetta politiikan osalta myös yritysmaailman ja kuluttajien silmissä maon tapaan koulutuksesta tieteestä tutkimuksesta leikkaamalla hallitus näyttää valinneen sen kiinalaisen valurautapannuviennin sen sijaan että yritettäisiin kilpailla markkinaosuuksista mahdollisimman hyvillä ja korkealaatuisilla tuotteilla on kansainvälisillä markkinoilla aitoa kysyntää ja anekdoottina kiinalaisen teräksen hinta tuoreimpien tietojen mukaan on tälläkin hetkellä halvempaa kuin kaali joten kannattaa miettiä kaksi kertaa mitä yrittää viedä ja ketä vastaan kilpailla

arvoisa rouva puhemies hallitus toitottaa kaiken aikaa että kilpailukykymme on niin huono että meidän täytyy tehdä viisi tai viidentoista prosentin suuri harppaus maon tapaan jotta tuotteemme kelpaavat tämä on outo väite sillä tilastoja katsoessa suomen kilpailukyky ei näytä niin synkältä kuin hallitus antaa ymmärtää täällä on tänäänkin viitattu world economic forumin listaukseen se on totta että suomen sijoitus tippui neljännestä kahdeksanteen mutta olemme yhä pohjoismaiden ykkönen jos katsotaan puhtaasti hintakilpailukykyä esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkijan pekka sauramon alkuvuodesta tekemien laskelmien mukaan yksikkötyökustannukset ovat samalla ruotsissa ja matalammat kuin saksassa saman putiikin elikkä palkansaajan tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö eero lehto puolestaan totesi viime viikolla seitsemästoista yhdeksättä että eurostatin tilastojen mukaan suomen teollisuuden työvoimakustannusten taso työtuntia kohti oli viime vuonna alempi kuin tärkeimmissä kilpailijamaissamme saksassa ranskassa ja ruotsissa

prosenttia suomen viennin eri kategorioista on ollut nousussa tullin tilastojen mukaan hintakilpailukyky on tietenkin tärkeä mutta hintakilpailukyvyn nimissä tehtävät toimet pahentavat ainoan pinnan päällä olevan sektorin eli julkisen sektorin tilannetta eivätkä ne nosta öljytuotteiden jalostusarvoa tai

arvoisa

jokainen laulaa omia laulujaan joku tekee työväen taloudellinen tutkimuslaitos semmoisen että se kuulostaa heille mieluisalta mutta markkinavoimat eivät näitä kysele ne kulkevat vain omaa rataansa ja siihen on sopeuduttava tuosta ensimmäisen päivän

otetaan esimerkki yrityksessä on tuotantolinja jossa on esimerkiksi kymmenen työntekijää ja siellä kaveri ilmoittaa että nyt hän on sairaana pari päivää siihen joudutaan palkkaamaan jos on iltatuuri menossa edellisestä tuurista työntekijä koska siihen ei ei ole muita valmiuksia hänelle joutuu maksamaan sitten prosenttitunnit kaksi päivää pois työnantajalle se maksaa kuuden päivän palkan ja tämä laitetaan siihen lappuun pakettiin mikä kaupataan tuonne maailmalle kannattaako se sitten markkinavoimat sanelevat siihen ehdot sitten se on vain kylmä totuus arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston tiedonannossa todetaan muun muassa seuraavaa vienti on jäänyt selvästi jälkeen maailmankaupan kehityksestä on selviä merkkejä pysyvämmästä ilmiöstä jossa yrityksemme eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa yhtä vientisektorin menestys on lyhyellä aikavälillä kiinni ennen kaikkea kustannuskilpailukyvystä eilen siitä annoin kanssa esimerkin yksi hallituksen viidestä toimenpiteestä on että työntekijälle säädetään lakisääteinen oikeus lomarahaan sen enimmäismäärä olisi noin kolmekymmentä prosenttia useimmilla aloilla vallitsevaa käytäntöä alempi muutos koskee arviolta kahtakymmentäviittätuhatta yritystä ja yli kahtasataatuhatta palkansaajaa suomen yrittäjien mukaan lomarahauudistus pitäisi rajata niille aloille joilla on työehtosopimusmääräyksiä lomarahasta tai asiasta pitäisi voida sopia paikallisesti olen lukuisia kertoja puhunut eduskunnassa paikallisen sopimisen puolesta euro on se valta joka sanelee ehtoja tässä yhteisessä rahaliitossa ja työ menee sinne missä euro parhaiten tuottaa siksi edelleen peräänkuulutan joustavuutta sekä työnantajan että puolelta arvoisa rouva puhemies toinen hallituksen toimenpide jonka otan esille on se että yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan

sinun vuorosi tulee kyllä tämä on mielestäni erittäin tervetullut uudistus sillä palkan sivukulut ovat meillä liian korkeat millaiset tämän alennuksen tarkemmat kustannusvaikutukset ovat kustannusvaikutukset ovat jäänee nähtäväksi eilen tiedustelin asiaa ja yrittäjien ekonomisti vastasi että he eivät vielä ole laskeneet yksittäisen toimen vaikutusta mutta viiden prosentin kustannuskilpailukyvyn parantaminen lisää työpaikkoja arviolta kymmenillätuhansilla suhteessa perusuraan heidän ekonomistinsa mukaan tästä kokonaistavoitteesta

työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen yhdellä pilkku seitsemälläkymmenelläkahdella prosenttiyksiköllä on merkittävä sitten vielä yksi esimerkki alalta jonka tunnen aika hyvin meillä on puualalla saha alalla viennin osuus yksi pilkku viisi miljardia ja se on tukossa tällä hetkellä koska ruplan ja kruunun arvo on laskenut me emme pärjää siinä nyt täytyy näköjään lopettaa kun kun

arvoisa rouva puhemies suomi tarvitsee järkeviä päätöksiä ja ja nostetta työnteon tulee aina kannattaa työn vastaanottamisen on oltava helppoa ja yrittämisen kannattavaa tähän sopii perustulo jota tarvitaan muuttuvassa maailmassa tulevaisuudentutkijoiden mukaan ei ole niin että kouluttaudutaan yhdelle alalle ja sitä työtä tehdään koko elämä tehdään sarjatöitä yhtä aikaa projekteja sivuduuneja keikkoja yrittäjyys käsite tulee entistä yleisempään käyttöön jo nyt freelancetyö kehittyy luovat osuuskunnat voivat olla yksi vaihtoehto itsensätyöllistämiseen tulevaisuudessa olla enemmän yrittäjyysosuuskuntia joissa jaetaan työkaluja ja jäsenet voivat rakentaa itselleen uusia työn muotoja osuuskunnan kautta pienyrittäjyyden edellytysten parantaminen on olennaista työllisyyden kannalta tehdään pienyrittäjän velvoitteita ja byrokratiaa karsivia uudistuksia madalletaan riskiä työllistää koeaika pienyrityksissä tulee nostaa puoleen vuoteen ja tarvitaan tukea yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaukseen hallituksen kilpailukykypaketti lähtee siitä että ihmisten palkkoja alennetaan ja ihmiset piiskataan tulemaan sairaina töihin kun ensimmäinen sairauspäivä olisi palkaton sairaana ei pidä tulla töihin entä jos hoito ja hoivatyötä tekevät tulevat sairaina töihin tartuttamaan muita monella pienipalkkaisella on perhettä elätettävänä he joutuvat harkitsemaan onko varaa menettää päivän pikkuflunssan takia sekään ei ole oikein että pienyrittäjä maksaa työntekijän sairastamisen kustannukset olisi reilumpaa kehittää tähän yhteinen rahoitusratkaisu jonka rahoittamiseen kaikki työnantajat ja työntekijät osallistuvat esimerkiksi hallituksen suunnittelema kertakorvaus yrittäjälle vanhemmuuden kustannuksista on hyvä ja kannatettava palkkamaltti olisi myös hyödyksi kansantaloudelle ja toivon yhteistuumin neuvotellen löytyvää ratkaisua hallituksen alkuperäinen esitys sunnuntai ja ylityökorvausten heikennyksistä ei tunne sitä kuinka elintärkeää työtä tekevien hoitajien poliisien ja tullimiesten toimeentulo muodostuu isolta osin korvauksista jotka kompensoivat rankkoja työaikoja kolmivuorotyötä ja ruuhkaisia hetkiä hallitus lopulta perui epäreilun esityksen kuultuaan kätilöitä hallitus tarjoaa ratkaisuksi lomarahojen leikkausta kolmellakymmenellä prosentilla on selvitettävä ettei velvollisuutta maksaa lomarahoja langeteta pienyrittäjille jos ei löydy ratkaisua lakimuutoksia ei tule hyväksyä pätkätyöläisellä ole moniakaan niitä etuja joista kokoaikatyötä tekevät saavat nauttia esimerkiksi tutkijat ovat suomessa työtä tekevä köyhälistö he eivät laske työaikoja eivätkä liioin ylityötunteja entsyymitutkija menee yöksi poimimaan aikasarjanäytteitä pimeään laboratorioon oivalluksen saanut it kehittäjä valvoo työnsä ääressä tuntikausia jos koodausflow on päällä tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan mikäli haluamme pärjätä globaalissa kilpajuoksussa työnjaosta mutta mitä tekee hallitus suunnittelee massiivisia leikkauksia opetukseen ja tutkimukseen yliopistoille ja tekesin tutkimusrahoitukseen isolla kouralla otetaan sieltä missä ennestään on liian vähän hiljattain tutkaksen seminaarissa kuulimme ettei suomi pysty nostamaan tieteen tasoa ellei yliopistoissa ole tarpeeksi rahaa isoille tutkimustiimeille jotka käyttävät huippututkimuksessa tarvittavia kalliita laitteita ja reagensseja niitä tarvitaan uusien ilmiöiden havaitsemiseen ja tieteellisen todistusaineiston kokoamiseen

voivat luottaa että suomessa menestyy työllä ja yrittämisellä

arvoisa rouva puhemies meillä on nyt käsittelyssä hallituksen tiedonanto

päätöksiä tuntui siltä että kansalaisten kriisitietoisuus oli varsin hyvällä tasolla he eivät halunneet enää kasvavaa velkataakkaa tuleville sukupolville myöskin työttömyydestä kannettiin paljon huolta ja ihmiset olivat valmiit jopa leikkauksiin hallitus esitti jo varhaisessa vaiheessa tavoitteet ja aikataulun kilpailukykyä parantaville toimille hallitus kutsui työmarkkinaosapuolet yhteiseen neuvottelupöytään ja pyysi heiltä esityksiä tästä huolimatta osa työmarkkinaosapuolista ei halunnut asettaa edes tavoitteita kilpailukyvyn parantamiseen hallitus oli varsin pitkämielinen avasi tämän mahdollisuuden useasti ja nyt tänään kuulimme pääministerin puheenvuoron jo neljännen kerran tämä mahdollisuus on nyt työmarkkinaosapuolille annettu kun hallitus ei saanut työmarkkinaosapuolilta mitään ehdotuksia niin hallitus julkisti omat esityksensä kilpailukyvyn parantamisesta ja ne ovat nyt sitten täällä tänään laajassa käsittelyssä ehkä julkisuudessa yksi eniten keskustelua aiheuttanut on ollut hallituksen esitys sunnuntai ja ylityökorvausten leikkaamisista ja hyvä niin hallitus kuuli kätilöitä ja muita tahoja ja teki paremman ehdotuksen eli lomarahojen leikkauksen myöskin katugallupit aikaisemmin antoivat lomarahojen leikkaukselle varsin suosiollisen suosiollisen hyväksynnän on hyvin ymmärrettävää että niin hoitohenkilökunnan

palkasta merkittävä osa tulee sunnuntai ja ylityökorvauksista

se aikaisempi vaihtoehto olisi ollut huono arvoisa rouva puhemies sdpn ryhmäpuheenvuorossa tänään esitettiin että tämä hallituksen tiedonanto tulisi laittaa valiokuntakäsittelyyn itse pidän sitä tarpeettomana koska kustannuskilpailukykyä parantavat vaihtoehdot tulevat sitten aikanaan lakiesitysten muodossa käsittelyyn yksittäiset lakiesitykset ovat ovat lähetekeskustelussa täällä salissa ja sitten aikanaan valiokuntakäsittelyssä lisäksi tiedonannon valiokunnissa tässä vaiheessa on tarpeeton myös siksi että hallitus on pitänyt edelleen mahdollisuutena mahdollisuutena työmarkkinaosapuolille esittää omia korvaavia toimenpiteitä näille toimille eli mikäli tätä käsiteltäisiin valiokunnissa niin nämä korvaavat toimenpiteet joita joita toivottavasti

jäisivät pois näistä käsittelyistä täällä tänään on monissa puheenvuoroissa käsitelty koulutusta ja päivähoitokysymystä vaikka kuinka tarkoin katselin näitä asiapapereita niin näissä ei puhuttu kyllä sanaakaan koulutusleikkauksista eikä päivähoidon osuudesta joten tuntuu siltä että nyt tässä yhteydessä on monia asioita seattu tarpeettomasti tarpeettomasti sen lisäksi että tämä viisikohtainen ohjelma kustannuskilpailukykyä parantavista toimista tulee hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa sekä tasaa

euron kertakorvaus on tervetullut uudistus nuorten naisten tasa arvoisen kohtelun aikaansaamiselle josta muun muassa naisyrittäjäjärjestö on pitänyt paljon asiaa esillä myöskin muutosturva irtisanomistilanteissa on

koska silloin ihminen on uuden haasteen edessä ja tällöin muutosturvalla on on keskeinen vaikutus henkilön tulevaisuuteen

arvoisa puhemies kaksituhatta luvun aikana suomen vienti on kasvanut neljäkymmentä prosenttia huonommin kuin vientimarkkinoilla kysyntä samalla ajanjaksolla esimerkiksi saksa on parantanut vientimarkkinaosuuttaan noin viidellätoista prosentilla vaikka kiina on noussut ja niin poispäin osittain ottanut meiltä tästä nyt suurin piirtein enemmistö tästä salista tuntuu olevan samaa mieltä mutta siihen se sitten päättyykin mistä tämä johtuu täällä joku puhuu tuottavuudesta hallitus kustannuskilpailukyvystä minä väitän että tässä on kysymys synkkyyden kehästä jossa on kolme kulmaa jotka ovat kaikki totta ja toisaalta joustojen puute upottavat sellaisia tuottavuutta lisääviä investointeja kannattamattomiksi niitä ei tehdä suomeen meillä syntyy innovaatioita täällä edelleen maailman huipputahtia mutta ne kaupallistetaan myös suomalaisten yritysten sisällä valitettavan usein muualle koska täällä ei kannata sitä toimintaa valitettavasti useimmiten tehdä kun näin käy niin meillä konekanta vanhenee kuten tiedetään poistot ovat suurempia kuin investoinnit ja ennen kaikkea investoinnit sinne tuottavammille alueille niistä ikään kuin vanhan teollisuuden haaroista tekemättä mikä taas toisaalta totta aiheuttaa tämän ongelman koska iskeytyy takaisin siihen kustannuskilpailukykyyn todellinen työn kilpailukyvyn mittahan ei ole sinänsä se työn hinta verrattuna vaikka saksalaisen tai ruotsalaisen palkkaan vaan se miten meillä saksassa ja ruotsissa työn hinta on suhteessa meidän heidän ja kolmannen osapuolen myymiin hyödykkeisiin ja heidän ja meidän käyttämien panostuotteiden hintoihin tässä suhteessa valitettava tosiasia on se että vaikka meidän palkkamme olisivat olleet ihan samoissa sanotaan nyt teseissä kuin saksalaisten palkat niin meillä olisi silti ongelmakuilu edessä koska saksalaiset ovat pystyneet investoimaan tuottavampiin aloihin heidän tuottavuuskehityksensä ja ja hintatasonsa maailmanmarkkinoilla on on paljon parempi heidän keskimääräistuoteportfoliossaan kuin meillä me tarvitsemme jos me haluamme pitää työpaikkoja selvästi maltillisempaa työn hinnan kehitystä kuin saksassa ennen kuin me sitten saamme sitä kautta että täällä kannattavuus paranee investointeja tuottavuuteen ja sitä hinnoitteluvoimaa joka viime kädessä tietysti määrää meidän elintason että voidaan maksaa täällä vähintään yhtä hyvää palkkaa kuin vaikkapa saksassa noin yksinkertaistetusti

pidettiin kyllä tekesin rahoista huolta niin myöskin sitten eri kommellusten kautta kun oli päädytty isoon devalvaatioon ja kustannuskilpailukyvyn palauttamiseen se oli yhtä lailla edellytys sille että nokia ja muut alihankkijat pystyivät suomessa kehittämään aika kauan sitä toimintaa

pitäisikö meidän kenties sitten nostaa palkkatasoa nykyisestä esimerkiksi viidellä prosenttiyksiköllä jos kerran se ostovoiman lisäys työllistää vähintään saman verran tai enemmän ihmisiä uskoisin että aika harva vastaa tähän vakavissaan kyllä kuitenkin aivan sama logiikka tässä edustaja arhinmäellä oli päivän mittaan useita kertoja väittää ettei yksikkötyökustannusten alentaminen ei palkanlisien alentaminen lisää työllisyyttä se kuinka paljon se lisää meitä ekonomisteja riittää moneen sävyyn siinä mikä on se prosentti valtiovarainministeri stubb viittasi täällä valtiovarainministeriön korkeimman virkamiehen arvioon että jousto on noin puolet siitä prosentuaalisesti mitä alennetaan yksikkötyökustannuksia sen verran työllisyys lisääntyy mutta kyllä jokainen sen näkee että jos palkat ovat korkeat niin töitä teetetään keskimäärin vähemmän yksi sellainen erityisyys tähän pakettiin liittyy minun mielestäni aika harva on huomannut että itse asiassa suurin tekijähän tässä on työnantajamaksujen alentaminen jossa valtio vaikka saakin säästöjä toki muiden palkanlisien pienentymisestä ottaa riskiä myös miljoonaa tehdään kahdeksansadanviidenkymmenen miljoonan euron puhdas kädenojennus suomalaiselle työllistämiselle samaan aikaan ollaan työtulovähennystä työtulovähennystä lisäämässä lähes viidelläsadalla miljoonalla eurolla käytännössä ensi vuoden alussa palkkakuitissa keskituloiselle nämä vaikutukset ostovoimaan ovat paljon pienemmät kuin se mistä nyt täällä puhutaan ja se on todella hyvä asia että se ostovoima nettona pienenee vähemmän mutta me saamme kustannuskilpailukykyä nopeasti ylös silloin me voimme saada investointeja maahan kun täällä kannattaa tuottavasti tehdä ja silloin tulevaisuudessa ei tarvitse niin paljon alentaa kustannuksia kiitos
edustaja uotilalla yksi vastauspuheenvuoro sitten
edustaja mykkäselle kuitenkin toteaisin vähän vastakysymyksenä kiistääkö hän ekonomistina sen etteikö sillä jos kotimaista ostovoimaa kulutuskysyntää leikataan erittäin voimakkaasti vaikkapa prosentilla x olisi vaikutusta kotimaisen kulutuskysynnän laskemisen kautta työllisyyteen sitä me kritisoimme siitä me varoitamme mitä tulee vientituotteisiin täytyy muistaa että meidän vientituotteidenkin ulkomainen ulkomainen osuus tuontiosuus vientituotteissamme kasvaa koko ajan meillä on komponentteja jotka tulevat ulkomailta sitten ne täällä rakennetaan ja viedään ulos elikkä palkkojen kustannus myöskin vientituotteissa on pienentynyt siitä mitä se oli aikaisemmilla vuosikymmenillä

niitä on kymmeniätuhansia yrittäjiä jotka sanovat että olisivat valmiita palkkaamaan mutta eivät juuri uskalla kun se on niin monimutkaista ja niin kallis työ suomessa jos saadaan kuitenkin kohtuumerkittävästi työn hintaa alaspäin ja vaikka per työntekijä se ostovoima olisikin pienempi niin väittäisin että kun moni heistä jotka ovat nyt vailla omaa haluaan työtä vailla saa työn osin tämän paketin ansiosta vähintään yhtä paljon todennäköisesti paikallisen sopimisen paketin ansiosta silloin se ostovoima ei tipu plus sitten viennissä tietysti asia on selvä kuten olemme edustaja uotilan kanssa samaa mieltä siellähän se kilpa käydään sillä millä hinnalla hinta laatu suhteella saadaan myytyä eli kyllä minun mielestäni tämä suunta on tässä ihan selvä jos joku väittää että palkkatasoa nostamalla voidaan voidaan saada niin paljon ostovoimaa lisää että sitä kautta työllisyys kasvaa sittenhän tämä on hyvin helppo homma me voimme palkkoja nostamalla saada täystyöllisyyden ja ja lisää

arvoisa rouva puhemies on sinänsä hienoa että hallitus pyrkii nyt etsimään kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi sellaisia keinoja jotka eivät kohdistu niin yksipuolisesti vuorotyöläisiin samoin on positiivista että parempia ratkaisuja pyritään edelleen etsimään työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen kautta on toisaalta hieman kummallista että hallituksen huonoja vaihtoehtoja viedään tässä sivussa kuitenkin eteenpäin aivan kuin mitään ei olisi tapahtumassa mitä tämä tarkoittaa jos työmarkkinajärjestöt pääsevätkin yhteiseen näkemykseen miten hallitus toimii tämän jälkeen meille varmaan nähtäväksi ensi viikolla hallituksen pakkolaeista kyseenalaisimpia on ensimmäisen sairauspäivärahan karenssi sekä sairauspäivien korvauksen leikkaus ensinnäkin on hyvin epäselvää mitä ongelmaa tällä yritetään ratkaista sillä suomessahan sairauspoissaolojen määrä on pysynyt pitkään hyvin vakaana ongelmana on pikemminkin se että sairauslomajaksomme ovat kansainvälisestikin katsoen melko pitkiä tähän taas ei vaikuteta rankaisemalla ihmisiä sairastamisesta sairastamisesta vaan panostamalla henkilöstöön työhyvinvointiin ja työskentelyergonomiaan eli toimenpiteillä joiden vaikuttavuudesta on olemassa jo tietoa ei ole liioin näyttöä siitä että ruotsissa karenssipäivällä olisi ollut merkittävä vaikutus sairauspoissaoloihin jos ne suomessa tällä toimenpiteellä vähenisivät olisi syynä todennäköisesti se että pienituloisella ei ole varaa palkattomiin päiviin moni asiantuntijatyössä oleva voi toki tehdä työtä flunssassakin esimerkiksi kotoa käsin mutta useilla aloilla tätä mahdollisuutta ei yksinkertaisesti ole onkin paikallaan kysyä kuka hyötyy siitä että sairaanhoitajat lastentarhanopettajat ja myyjät tulisivat sairaana töihin toisaalta me voimme myös kysyä mitä jos sairaanhoitaja lääkäri tai lastentarhanopettaja tulisi sairaana töihin mitä lisäkustannuksia se toisi jos he tartuttaisivat muut työntekijät ja mikä olisi se riski myös potilasturvallisuudelle meillä on toimialoja joissa sairaana työskentely on todellinen riski emmekä me voi asettaa eri työntekijäryhmiä tältä osin eriarvoiseen asemaan me emme voi myöskään tällä riskeerata meidän terveydenhuoltoa emmekä potilasturvallisuutta sairauskarenssi ja korvauksen leikkaus sattuvat lisäksi kovimmin pitkäaikaissairaisiin esimerkiksi syöpäpotilaisiin kuten täällä on todettu tai reumaa sairastaviin ihmisiin jotka saattavat joutua olemaan sairautensa vuoksi useita jaksoja poissa töistä heillä palkattomia päiviä kertyisi vuodessa jo niin monta että se näkyisi merkittävästi heidän toimeentulossaan arvoisa puhemies työnantajille korvataan tällä hetkellä sairausvakuutusjärjestelmästä lähes seitsemänkymmentä prosenttia sellaisista vanhempainvapaakustannuksista jotka voidaan riittävällä tarkkuudella arvioida korvaukset rahoitetaan työtulovakuutuksesta jota maksavat kaikki palkansaajat työnantajat ja yrittäjät vanhemmuuden kustannuksia tasataan tällä tavoin siis kohtuullisen hyvin mutta on totta että kustannustaakka on voittopuolisesti naisvaltaisten alojen harteilla tässä mielessä hallituksen lupaama euron kertakorvaus äidin työnantajalle on kaunis ele mutta siinäkin on useita ongelmia ensinnäkin paras tapa tasata vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia olisi se että isät käyttäisivät nykyistä suuremman osan perhevapaista jos vapaita käytettäisiin tasapuolisesti työnantajille ei syntyisi kannustimia syrjiä nuoria naisia työhönotossa äitiysvapaiden ja niistä aiheutuvien kustannusten pelossa

vapaiden tasaisempaan jakamiseen hallitus ei kuitenkaan ole esittämässä mitään kehittämistoimenpiteitä tämä kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus joka koskee hallituksen tiedonannosta päätellen vain ja ainoastaan äitien työnantajia ei kannusta yhtään isää osallistumaan lapsensa hoitoon nykyistä enempää toiseksi kun vuosien ajan on puhuttu vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta tällä on tarkoitettu kustannusten tasaamista järjestelmän sisällä eli siten että palkansaajat ja työnantajat rahoittaisivat edelleen sosiaaliturvamaksuillaan järjestelmän kustannukset nyt tämä kahdentuhannenviidensadan euron kädenojennus on kuitenkin tarkoitus maksaa veronmaksajien rahoista se tulee osaksi suurempaa hallituksen tulonsiirtoa veronmaksajilta työnantajille

arvoisa rouva puhemies arvoisa hallitus

tämän potentiaalin hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla meillä on tietotaitoa ja laatua pelkästään hinnalla emme koskaan ole kilpailussa ykkösiä meidän on pidettävä tinkimättömästi kiinni osaamisesta ja laadusta muutoin ei synny uutta kasvua innovaatioita meillä muutoin ole hyvän ja kilpailukykyisen tulevaisuuden tekijöitä me kaikki tiedämme että nyt keskustelussa olevien kilpailukykyloikkaan tähtäävien toimien ohella samaan päämäärään tarkoitettuja muita valtion budjettiin liittyviä isoja muutoksia valmistellaan ne kaikki liittyvät siis suoraan myös kilpailukykyyn toistaiseksi vahvuuksiimme ovat kuuluneet muun muassa toimiva yhteiskuntarakenne terveydenhuolto korkea koulutus ja innovaatioiden korkea määrä erittäin hyvä jopa maailman paras perusopetus ja hyvään koulutukseen pohjaava osaava työvoima kilpailukykymme peruskiveä lieneekö pitkällä tähtäimellä viisasta talousajattelua että hallitus ryhtyy itse muilla toimillaan murentamaan tätä osaamista tasapuolisesti laadukkaasti koulutettu kansa jossa eriarvoisuus ja tuloerot ovat mahdollisimman pienet on kilpailukykyisin tulevaisuudessakin hyvinvoiva ja kansainvälisesti kaikkein varmimmin menestyvä tälle me vihreät sanomme kyllä näitä valtteja te arvoisa pääministeri ja hallitus ette ehkä riittävästi ole huomioineet sillä hallituksenne esittämät toimet taitavat johtaa osittain aivan päinvastaiseen suuntaan hyvistä aikeistanne huolimatta arvoisa rouva puhemies hallitus on sitoutunut siihen että jos kilpailukykypaketin lisäksi saadaan aikaiseksi maltillinen palkkaratkaisu hallitus alentaa työn verotusta nyt esitetty kilpailukykypaketti vaikeuttaa erityisesti pienituloisten palkansaajien ennestään hankalaa asemaa voisiko hallitus tulla pienituloisia vastaan lupaamalla suunnata tätä ehdollista veronkevennystä pienituloisille voisiko se auttaa myös maltillisen palkkaratkaisun saamisessa nyt kun etuuksien leikkaukset luovat erityisen kovaa painetta nostaa palkkoja juuri pienipalkkaisilla aloilla arvoisa puhemies pääministeri sipilän siteeraaman vision mukaan julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja yhdessä työllisyys ja kilpailukyky eivät todella itsestään parane ratkaisujen ja vaihtoehtojen yhteinen perkaaminen on meneillään tehdään sekin huolella ja yhdessä tarkalla korvalla eri vaihtoehtoja kuunnellen ja punniten

arvoisa rouva puhemies

prosentin rajan eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hiukan hidastuu tilannekuva on siis huolestuttava ja synkkä olemme siinä synkkyyden kehässä kuten edustaja mykkänen osuvasti joku tuokio sitten sanoi itse otin nämä tiedot tähän esille siksi koska muun muassa näiden kautta olen vakuuttunut siitä että tilannekuvan huomioiden hallituksen esitykset ja toimintatapa kustannuskilpailukyvyn kohentamiseksi ovat erittäin perusteltuja monissa puheissa täällä on esitetty meidän työvoiman hinta voi olla mikään ongelma vientimarkkinoilla itse ymmärrän kuitenkin niin että kun verrataan työn kokonaiskustannuksia työn hintaa yritysten tekemän tuotannon arvoon arvonlisään niin se yksinkertaisesti on liian korkea suomessa ja tämä on erityinen ongelma nimenomaan viennissä hallituksen esitysten tai yhteiskuntasopimuksen ja kustannuskilpailukyvyn kohentamisen merkitys talouskasvun hakemisessa on aivan oleellinen merkitykset ulottuvat viennin ja investointien kautta työllisyyteen ja julkisen talouden alijäämään yhteiskuntasopimuksella näillä näillä ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi työllisyyskehitykseen sen vaikutus myös julkisen talouden alijäämän supistusmahdollisuuksiin on tätä kautta oleellinen talouden asiantuntijat ovat arvioineet että hallituksen tavoittelema viiden prosentin kilpailukyvyn parantaminen työelämän muutoksella lisäisi vientiä useilla prosenteilla jokainen osaa siitä laskea että silloin vaikutus myös bruttokansantuotteeseen olisi merkittävä on syytä muistaa että kun markkinat eivät kasva voimme lisätä vientiä vain markkinaosuuksia muilta voittamalla se edellyttää paljon suurempia muutoksia kuin menestyminen kasvavien markkinoitten oloissa ratsastamalla aallonharjalla viime hallituskaudella tehdyt ratkaisut eivät ole hyödyntäneet suomen kustannuskilpailukykyä siksi nyt joudutaan lähtemään takamatkalta ongelmasta hankalan tekee se että kyse ole vain suhdanneluontoisesta kriisistä vaan epäkohdat ovat ennen kaikkea rakenteellisia

jos suomessa tuotanto työllisyys ja investoinnit ovat vuodesta toiseen kilpailijamaita heikompia syynä on että investoinnit ja työllistäminen suomessa eivät ole kovin houkutteleva vaihtoehto tämä on kai täysin kiistaton tosiasia sekin on on fakta että edes palkkamaltti ei tuo nopeaa kilpailukyvyn parannusta kilpailukyvyn palauttamiseksi reaaliansiotkaan eivät valitettavasti voi meillä nousta moneen vuoteen miksi sitten pitäisi sitoutua tällaisiin uudistuksiin jotka on helppo kokea epäoikeudenmukaisiksi minusta yksinkertaisesti siitä syystä että vaihtoehdot kaikki vaihtoehdot ovat huonompia ilman tällaisia muutoksia meidän talous ei kohene minkä myötä tavalliselle suomalaiselle tärkeä hyvinvointivaltion rahoituspohja romahtaa ja sen myötä turvaverkot ja palvelut niin kauan kuin valtio ja kunnat voivat jatkaa nopeaa velkaantumista tämä äskeinen uhka ei realisoidu ja ehkä tämän vuoksi ihmisille on ollut ja on yhä vaikeaa perustella miksi ikäviä asioita olisi tehtävä nyt oppositio tässä että hallitus olisi romuttamassa sopimusyhteiskuntaa todellisuudessa nyt kaikkien kolmikannan osapuolten on osoitettava että suomessa kyetään tekemään vaikeissa oloissa sopimus tilanteen vaatimista uudistamisista sopimusyhteiskunnan rikkoutuminen ja säilyminen sekä kehittäminen on kaikkien osapuolten yhteinen hanke kukaan ei pysty sitä ylläpitämään mutta ei myöskään rikkomaan yksin nyt on tehtävä päätöksiä maamme suunnan muuttamiseksi

arvoisa rouva puhemies suomen kustannuskilpailukyky on heikko

development eli ja world economic forum eli wef imd mittaa kustannuskilpailukykyä ja wef rakenteellista kilpailukykyä joskus olimme maailman kilpailukykyisin maa emme ole enää etenkään kilpailijamaihin verrattuna yhteiskuntasopimusneuvottelujen tavoitteena oli sopia yhteisistä toimista ja kantaa vastuuta maamme tilasta epäonnistuimme syyt tiedätte hallitusohjelma edellyttää palkkamalttia ja yksikkökustannusten alentamista hallituksen toimenpiteet eivät ole mukavia mutta samaan aikaan kun toverit vasemmalla älähtävät pyydän heitä katsomaan peiliin sillä jatkuvat palkankorotukset malli ja malli arhinmäki eli velka maksaa itsensä takaisin ovat toden totta tuottaneet tulosta ja ajaneet meidät tähän suohon nyt kansalaiset joutuvat maksamaan sen kovan hinnan koska aikaisemmin ei ole uskallettu toimia ja tehdä välttämättömiä toimenpiteitä arvoisa puhemies hallitus alentaa lomarahoja kolmellakymmenellä prosentilla se on oikeudenmukainen toimenpide mahdollisesti samalla tulee oikeus lomarahaan jota ei aikaisemmin ollut vuosilomat lyhenevät kolmeenkymmeneen päivään mikä koskee pääosin julkista sektoria yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksuun tehdään alennus joka auttaa työllistämään valtiovarainministeriön tiedotustilaisuudessa kahdeksas syyskuuta arvioitiin että työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus yhdellä pilkku seitsemälläkymmenelläkahdella prosenttiyksiköllä alentaisi työvoimakustannuksia yksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi prosenttia tämä on osoittautunut virheelliseksi arvioksi koska sosiaaliturvamaksu maksetaan palkkasumman eikä työvoimakustannuksen perusteella valtiovarainministeriö arvioikin nyt työvoimakustannuksia yksi pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yksityisen sektorin palkkasumman arvioidaan olevan kuusikymmentätuhattaviisisataaseitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja työvoimakustannusten seitsemänkymmentäneljätuhattakahdeksansataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa tässä voi tehdä pientä laskutoimenpidettä yhden pilkku seitsemänkymmenenkahden prosentin alennus sotu maksussa alentaa sosiaaliturvarahastojen maksutuloja yksi

eli tuhatkuusikymmentä miljoonaa euroa tämä on se noin yksi pilkku neljäkymmentäyksi prosenttia työvoimakustannuksista sosiaaliturvamaksun verovähennyskelpoisuuden vuoksi alennus nostaa maksettavia veroja oletettavasti kaksikymmentä prosenttia kertaa tuhatkuusikymmentä miljoonaa eli kaksisataakaksitoista miljoonaa euroa nettona siis työnantajien maksut ja julkisen sektorin tulot alenevat kahdeksansataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa minun mielestäni se on erinomainen asia hallituksen ajama palkkamaltti johtaa noin kaksi prosenttia korkeampaan bruttokansantuotteen tasoon toisin kuin aiemmin tehty niin sanottu peruslaskelma tämä siis verrattuna vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tietysti muistaa että palkkamaltti hidastaa vielä keskipitkällä tähtäimellä verotulojen kehitystä ja pitkän aikavälin julkisen talouden vaikutusten arviot ovat varmasti keskipitkää paremmat vielä lopuksi muutama sana työaikalaista siinähän säädetään arkipyhien korotetusta palkasta mutta pyhäpäivän luonteesta säädetään kirkkolaissa hallitus ei voi muuttaa kirkkolakia vaan se edellyttää totta kai kirkolliskokouksen päätöstä arkipyhien ajankohtaa ei voi siis siirtää ilman kirkon kantaa helpompi ja käytännönläheisempi ratkaisu olisi helatorstai ja loppiainen lauantaiksi mutta sehän ei ole niin yksinkertaista kirkko on peräänkuuluttanut vastuun kantamista pakolaiskriisissä joten olisi toivottavaa että se tulisi myös vastaan suomea ja suomalaisten ongelmia koskevissa kysymyksissä suomi tarvitsee yhteistyötä kaikilla osa alueilla vauvasta vaariin hallituksesta

puhemies on ollut suuressa muutoksessa viime vuodet muutos on jo pakottanut meitä tarkastelemaan työtä ja sen tekemisen ehtoja ihan uudella tavalla työntekijän työajan joustot ovat lisääntyneet työn kysynnän vaihteluiden myötä johtamista on parannettu ja työn mekaanisen seurannan sijaan on voitu keskittyä työn laatuun ja itse lopputulokseen tuloksena on ollut työn tuottavuuden kasvu sellaisilla keinoilla jotka ovat kaikkien mielestä reiluja samaan aikaan työelämässä on myös ikävämpiä ilmiöitä pahoinvointia ylisuuria työmääriä ja työuupumusta on liikaa moniosaajuuden vaade ja esimerkiksi lisääntyneet kielitaitovaatimukset ahdistavat monta työntekijää entistä enemmän tehdään osa aikatyötä jota valitettavasti moni joutuu tekemään kuitenkin sen vuoksi ettei muuta työtä ole saatavilla näiden ongelmien selvittäminen on tärkeää esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämiseen on panostettava entistä enemmän kun tavoitteena on myös pidentää työuria tavoitteeseen päästään kuitenkin yhdessä pohtimalla ja yhdessä sopimalla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhteistyöllä ja niin on tulevaisuudessakin oltava hallitus on kuitenkin ottanut käyttöön toisenlaiset keinot yksipuolinen sanelu ja työelämän kova pakkopaketti saivat maassa aikaan myrskyn aiheesta onneksi hallitus perääntynyt muutamasta eniten vastustusta herättäneestä ehdotuksestaan mutta jäljelle jää yhä paljon sellaista mitä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä sairaussakko kurittaa edelleen eniten esimerkiksi hoiva alalla työskenteleviä pienipalkkaisia naisia heillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi etätöihin flunssassa eikä toisaalta myöskään mahdollisuutta tulla sairaana töihin vaarantamaan potilaiden turvallisuutta pitkäaikaissairaat jotka joutuvat olemaan sairauslomalla usein kärsivät todella merkittävästä tulonmenetyksestä hallitus

mallia ruotsista jossa sairauspoissaolot ovat ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta kaksituhattakymmenen lähtien minkä lisäksi ne ovat myös pidentyneet sairastamisesta rankaiseminen on paitsi inhimillisesti väärin myös pidemmän aikavälin tavoitteiden ja työelämän kehittämisen kannalta lyhytnäköistä politiikkaa jopa valtiovarainministeriön omissa muistioissa todetaan että uudistus uudistus voi lisätä työntekoa sairaana mikä myös heikentää tuottavuutta tämän lisäksi käytännössä todetaan ettei uudistuksen vaikutuksia voi täysin arvioida kuinka tällaisia uudistuksia voidaan tehdä näin heikoin perustein lomarahojen leikkaus tekee satojen eurojen loven monen perheen toimeentuloon ja siten vaikuttaa rajusti kotimaiseen kysyntään kun vienti takeltelee kotimarkkinoiden pyörien pyörittäminen kaikin mahdollisin keinoin on äärimmäisen tärkeää huomioitavaa on myös se että lomarahojen leikkaus uhkaa tehdä lisäksi satojen miljoonien eurojen loven julkiseen talouteen verotulojen menetyksenä pakkopaketin sisällä on siis nämäkin esimerkit huomioiden sellaisia esityksiä joita valiokuntien on harkittava mahdollisimman nopeasti on kuultava alan asiantuntijoita ja arvioitava arvioitava vaikutuksia laajasti siksi kannatan edustaja lauri ihalaisen tekemää esitystä asian lähettämisestä valiokuntakäsittelyyn ennen kaikkea hallituksen sanelupolitiikka on kuitenkin sellaista poliittista johtajuutta jota suomessa ei ole totuttu näkemään hyvällä johtamisella voidaan yrityksessä saada aikaan parempia työtuloksia ja mahdollistaa se että työaikaa käytetään lisäarvoa tuottavaan työhön työhyvinvointiin panostamalla vähennetään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä hyvä johtajuus on hyvää johtajuutta myös politiikassa maltilla ja yhteistyöllä ja keskustelemalla päästään paljon pidemmälle kuin pakolla ja sanelemalla

arvoisa rouva puhemies

tämä on usein johtanut siihen että kaikkea inhimillistä elämää pyritään arvottamaan taloudesta käsin mitä taloudellista hyötyä siitä on ja niin edelleen tämä on johtanut moniin ikäviin ilmiöihin esimerkiksi siihen että inhimilliset ihmissuhteet rakennetaan tällaisen taloudellisen hyötyajattelun perustalle työelämässä vaatimukset ovat lisääntyneet ja koventuneet ja sitä kautta ihmiset ovat raadollistuneet monella tapaa tosiasia kuitenkin on että vain toimiva talous sittenkin turvaa leivän hyvinvoinnin ja työn

kuitenkin on ymmärrettävä että toimiva talous ei ole itsetarkoitus sillä on

välinearvo jotta ihmiset ja ihmisyhteisöt pääsevät rakentamaan entistä enemmän yhteistä hyvää toteuttamaan henkilökohtaisia ja laajemmin ihmisyhteisöön liittyviä unelmia ja tavoitteita

nyt olemme ajankohdassa jolloin meillä ei mene kansakuntana taloudellisessa mielessä hyvin ja kun ei mene taloudellisessa mielessä hyvin niin siitä seuraa moninaisia muita yhteiskunnallisia ongelmia ja myös traagisia ihmiskohtaloita jotta yhteiskunnallisista lieveilmiöistä voitaisiin selvitä mahdollisimman vähin vaurioin on talous saatava terveelle pohjalle jotta on sitten edellytyksiä yhteisen hyvän jakamiseen rakentamiseen koska ne kaikki vaativat taloudellisia panostuksia silmien ummistaminen tosiasioilta on äärimmäisen vaarallista

on inhimillinen osa demokratiaa että esitetään vaihtoehtoja ja kritisoidaan vallassa olijoita mutta vastuullista oppositiotoimintaa ei ole sellainen että vain luetellaan yhteiskunnallisia epäkohtia ilmassa olevia vaikeuksia ilman että tartuttaisiin ja etsittäisiin ja esitettäisiin todellisia reittejä ulos vaikeuksien keskeltä ei riitä eikä ole millekään asialle hyväksi että huudetaan tyyliin väärin sammutettu yksi näistä hallituksen suurista tavoitteista haluan sen tässä vielä nostaa esille on puhe tästä digiloikasta todellakin digitalisaatiossa meidän on päästävä eteenpäin olemme kansainvälisessä vertailussa kiistatta jääneet jälkeen mutta vaara piilee siinä että lähdetään konsulttidemokratia edellä niin että härskit rahastajat pääsevät saaliinjaolle että nyt on mahdollisuus kääriä liiveihin isoja voittoja valitettavasti julkishallinnon it historia viime vuosilta on ollut varsin masentavaa historiaa

arvoisa rouva puhemies suomen heikko kilpailukyky on heijastunut vuosien ajan suoraan työllisyysasteeseemme kuvaavaa on että kun maailmantalous ja eurooppa elpyvät suomen vienti ja kansantalous eivät velkarahalla elvyttäminen ja työpaikkojen synnyttäminen julkiselle sektorille eivät riitä uusia työpaikkoja tarvitaan nimenomaan yksityiselle sektorille jotta meillä on mahdollisuus huolehtia yhteiskunnan palveluista kuten tähänkin asti yksityisten työpaikkojen synnyttämiseksi tarvitaan puolestaan kustannuskilpailukyvyn roimaa parannusta se voi tarkoittaa lyhyellä aikavälillä palkansaajien ostovoiman laskua mutta viennistä riippuvaiselle suomelle sipilän hallituksen esittämät kilpailukykytoimet ovat välttämättömiä arvoisa rouva puhemies olen ylpeä siitä että sipilän hallitus on lähtenyt etsimään todellisia syitä ja muuttamaan tilannetta täällä salissa keskusteluja kuunnellessa tulee tunne etteivät kaikki tunnista tilannetta eikä sitä nähdä kovin vakavana oppositio ihmettelee että hallitus ottaa toimistaan huolimatta lisää velkaa samalla unohtaen että omilla ehdotuksilla sitä velkaa otettaisiin huomattavasti enemmän kustannuskilpailukyvyn nostossa yhtenä viidestä toimenpiteestä pääministeri sipilä on esittänyt yksikkötyökustannusten alentamista viidellä prosentilla loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosiloman enimmäispituudeksi säädetään kuusi viikkoa sairauspäiväkarenssi astuu voimaan yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan yhdellä pilkku seitsemälläkymmenelläkahdella prosenttiyksiköllä pitkän selvittelyn jälkeen osoittautui mahdolliseksi säätää lomarahasta lailla ja siten leikata sen tasoa keskimäärin kolmellakymmenellä prosentilla olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen tähän muutokseen se osoittaa että hyvään johtajuuteen voi kuulua myös keinojen muuttaminen lennosta jos parempia keinoja ilmenee käytettäväksi vaikka maltillisella leikkauksella olisi kiistämättä ollut piristävä vaikutus esimerkiksi matkailu ja ravintola alalle olisi lainsäädäntöteitse toteutettava leikkaus kohdentunut ehdottomasti voimakkaimmin pienipalkkaiselle hoitoalalle jossa lisillä on suuri osuus palkanmuodostuksessa kuten pääministeriltä kuulimme korostan vielä että lomarahoja ei olla asettamassa niille joilla lomarahoja ei ole ollutkaan kustannuskilpailukykyä parantavien toimien lisäksi hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa ja vanhempainvapaan kustannuksia tasataan naisvaltaisten alojen tilanteen helpottamiseksi vanhemmuuden kustannusten jakaminen ei ole kolmikannassa edennyt joten nyt oli korkea aika muuttaa suuntaa arvoisa puhemies yrittäjä on vapautettava yrittämään työtön työllistymään hoitaja hoitamaan ja opettaja opettamaan hallinnollisen taakan vähentämisestä on puhuttu iät ja ajat mutta vasta sipilän hallitus on ottanut norminpurun kärkihankkeekseen sääntelyllä on todellakin hintansa keskustelin juuri viroon muuttaneiden suomalaisten yrittäjien kanssa ja hieman yllätyksenä minulle tuli se että että verokohtelu ei olekaan perimmäinen syy viroon siirtymiseen vaan maan yksinkertainen ja jouheva byrokratia tässä kohtaa suomessa on menetetty paljon paljon mutta järkevällä norminpurulla ja pääsemällä eroon pahimmista säätelyn älyttömyyksistä vapautamme ihmiset toimeliaiksi ja yritykset kehittämään toimintaansa sellaisessa suomessa toimettomuutta ja työttömyyttä on olennaisesti vähemmän esimerkkinä voisin nyt jo mainita ympäristöministeriön rakentamista vauhdittavat lakimuutokset kaavoituksen helpottamiseksi esimerkiksi syksyllä tulee eduskuntaan esitys maakuntakaavojen yhteisten yleiskaavojen vahvistamismenettelystä luopumisesta haluan vielä nostaa esiin että eniten kilpailu paranee sillä että koko suomea kehitetään tasapainoisesti arvoisa puhemies ymmärrykseni mukaan eduskunnan tehtävänä on säätää suomen lait tähän kuuluu myös työlainsäädäntö olemme myös täällä vastuussa suomen taloudesta ministeri stubb totesikin että hallituksella on tulosvastuu minusta on vastuullista päättää asioista jotka vaikuttavat tulokseen eikä jäädä odottamaan että jotain tapahtuisi olemme jo nähneet että odottamalla ei mitään tapahdu pääministeri sipilä on myös erinomaisen rakentavasti kutsunut eri puolia pöytään jo neljättä kertaa ja edelleen uudet paremmat ehdotukset ovat tervetulleita

aivan ensimmäiseksi täytyy antaa oppositiolle ja ay liikkeelle kiitosta hienosta retorisesta oivalluksesta te te olette keksineet että on olemassa pakkolaki jota täytyy noudattaa toivottavasti ette kuitenkaan kuvittele että on voi noudattaa jos siltä tuntuu mikäli ette vielä tienneet niin neuvon teitä noudattamaan säädettyjä lakeja sillä ne ovat kaikki pakkolakeja siinä ei ole mitään uutta että laki rajoittaa osapuolten tekemiä sopimuksia se aivan normaalia lainsäädäntöä luonnollisesti perustuslakikorttikin on vedetty esiin kun joku esittää ajatuksia jotka eivät ole vihervasemmistolle mieleen eikö satayhdeksänkymmentäviisi miljoonaa verovähennyksiin subventoitua jäsenmaksurahaa todellakaan tuota parempia ajatuksia hakaniemen päässä on todella sääli että ainoana pohjoismaisena hyvinvointivaltiona olemme eurovaltio ja sidottu liian vahvaan valuuttaan muut pohjoismaat porskuttavat omalla valuutallaan loistavasti ei puhuta samanlaisista hyvinvoinnin leikkauksista koska olemme euromaa ja valuutta ei jousta on jonkun muun joustettava ja se valitettavasti on hyvinvointivaltion palvelut ja työn hinta olemassa rahaa jota devalvoida vaihtoehdoksi jää vain sisäinen devalvaatio näistä asioista varoitettiin kyllä kun maa sosialidemokraattien johdolla vietiin eurovaluuttaan hyvin kyseenalaisin menettelyin silloin se oli populistien pelottelua mitä olette mieltä nyt kun hintaa todella maksetaan siitä kaikissa pöydissä olemisesta arvoisa puhemies kilpailukykyloikan keinot ovat suomalaisille

on aivan varma että elinkeinoelämän keskusliittoa lukuun ottamatta ei ole monta tahoa suomessa jotka näistä ratkaisuista nauttivat olisin mieluusti suonut että kolmikanta myös ek olisi ollut aktiivisempi eikä laittanut hallitusta likaisen työn tekijäksi etelärannankin on syytä muistaa että edustaa vain yhtä osapuolta asiassa toimien on tehottava tai ne voidaan peruuttaa vastineeksi omasta toimeentulostaan tinkimiselle kansa odottaa hallitukselta tiukkoja toimia turvapaikkakriisin suhteen on oikeustajua vastaan että maahanmuuttokustannuksille piikki olisi auki kun aivan kaikesta muusta säästetään nyt säästöt uhkaavat valua hukkaan maahanmuuttokuluihin turvapaikkakäytäntöjen välitön tiukentaminen vetovoimatekijöiden vähentäminen sekä vastaanoton yksikkökustannusten alentaminen nopealla tahdilla ovat omalta osaltani vaatimuksia sille että ehdotettuja toimia voi puolustaa

muistutukseksi että pakottava lainsäädäntö on juridinen termi aivan samalla tavalla kuin tahdonvaltainen lainsäädäntö ja niillä on tietty määritelmä lainsäädännössä se tulee nyt vain muistaa eikä sortua siihen että nyt kaikki lait ovat pakottavia kaikki lait eivät ole pakottavia

että kilpailukyky on paljon muutakin kuin palkat sosiaalikulut tai työaika ennen kaikkea kysymys on osaamisesta siitä miten me voimme suomessa tuottaa sellaisia tuotteita joista on maailmalla kysyntää tämä on sitä parasta kilpailupolitiikkaa ja tämä on myöskin sitä parasta sisäistä devalvaatiota että me käytämme osaamisemme tuottamaan sellaisia tuotteita joita aidosti

puheenjohtaja ymmärsin tuon äskeisen edustaja mäkelän puheenvuoron siten että hän halusi kertoa että kaikki lainsäädäntö on velvoittavaa ja hän halusi tuoda esille sitä että emme rummuttaisi tämmöistä käsitettä että tämä on nyt jotain kovin erityistä että lainsäätäjä säätää lakeja halusin vain juristina sanoa tämän että varmaan me kaikki tiedämme mitä ovat pakottavat säännökset eli niistä ei voi toisin sopia mutta ei mitään lakeja säädetä sitä varten että ne ovat jonkinlaisia runoja että me voimme niitä katsella ja toteuttaa jos haluamme
takaisin puhujalistaan edustaja jaskari on poissa edustaja kurvinen

arvoisa puhemies tänään iltalehdessä ainakin nettiversiossa oli minusta hyvin kuvaava uutinen tähän tämän päivän keskusteluun siinä mainittiin jo aikaisemmin keskustelussa esille tullut maailman talousfoorumin wefin arvio että suomen kokonaiskilpailukyky oli pudonnut neljänneltä sijalta kahdeksannelle sijalle viime vuodesta tähän vuoteen kokonaiskilpailukyky on muutakin kuin hintakilpailukyky mutta juuri hintakilpailukyvystä tänään on puhuttu asiantuntija tutkija juha tervala helsingin yliopistosta totesi joka tapauksessa suomen on hintakilpailukykyyn tartuttava mitä hallitus nyt tällä tiedonannollaan hakeekin arvoisa puhemies olin maanantaina kiertämässä paikallisia kauhavalaisia yrityksiä kotipaikkakunnallani ja sieltä oli selvä viesti että mahtavaa kun vihdoinkin vuosien jälkeen monen vaalikauden jälkeen tuntuu että joku tekee jotakin ja on tarttunut asioihin

että työmarkkinaosapuolet löytäisivät paremman ratkaisun kuin nyt käsillä oleva tiedonantokeskustelu näyttää siltä että suomalainen työmarkkinajärjestelmä on lukossa se ei tällä hetkellä toimi luottamusta ei jostakin syystä ole toivonkin ihan sydämeni pohjasta että nyt niin etelärannassa kuin hakaniemessä lähdettäisiin sieltä omasta kuplasta liikkeelle ja alettaisiin sopia asioita suomalaisten parhaaksi tässä paketissa on monia kipeitäkin tekijöitä suomen huonon talouskehityksen suomen talouskehitys on yksi euroopan unionin huonoimmista olemme siellä tarkkailuluokalla kreikan kanssa työttömyytemme kasvaa eniten eussa tällä hetkellä

tartun nyt kuitenkin erityisesti kahteen seikkaan joita tässä paketissa nyt esitellään oikeastaan molemmat niistä seikoista ovat sellaisia on niin kauan suomen politiikassa puhuttu kuin minä olen sitä seurannut elikkä semmoiset vajaa parikymmentä vuotta naisten asema työmarkkinoilla tähän asti on vain puhuttu siitä että pitäisi jollakin tavalla tasata sitä ongelmaa kun nuoret naiset parhaassa perheenperustamisiässä olevat naiset eivät pääse työmarkkinoille saa vakituisia työsuhteita koska työnantajat pelkäävät niitä kustannuksia joita raskaudesta äitiyslomista ja vanhempainvapaista oikein tulee ensimmäisen kerran arvoisat kollegat meillä on sellainen hallitus tässä tasavallassa joka puuttuu tähän asiaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella työnantajalle

tartutaan työnantajan sotu maksua alennetaan prosenttia tämä lomarahan leikkauskysymys on ollut hieman yllättävä se on yllättänyt varmasti meidät kaikki mutta itse pidän tätä lomarahan leikkaamista ja lomarahan säätämistä vuosilomalakiin oikeudenmukaisempana keinona kuin näitten iltalisien ynnä muitten lisien leikkaamista

tukahduteta enää yhtään enempää arvoisa puhemies täällä on kysytty että kenelle näitä päätöksiä tehdään minusta tätä pakettia esitellään nimenomaan työttömiä varten sitä valtavaa kasvavaa suomalaisten työttömien joukkoa varten siellä on monia nuoria monia nuoria vastavalmistuneita joilla tuntuu toivon kipinä menevän heitä varten näin kovaa ja rajua pakettia hallitus nyt esittelee minusta myös hyvin tärkeä on se asia että nyt ei maksateta tätä sisäistä devalvaatiota eläkeläisillä ja opiskelijoilla jotka ovat niitä todellisia köyhiä arvoisa puhemies olen ymmärtänyt että kestävään kehitykseen kuuluu myös taloudellisesti kestävä kehitys ja kun olen tämän alkueduskuntakauden kuunnellut näitä vihreitten puheenvuoroja niin ihmettelen minne se ajatus on kadonnut mikä laulaen tulee se viheltäen menee tiukkaa taloudenpitoa tarvitaan toivon että voin tämänkin prosessin jälkeen pysyä liiton miehenä sekä maalaisliiton miehenä että sitten myös ammattiliiton miehenä

arvoisa puhemies rahaliitossa olevan kansantalouden valuutta ei jousta jos tämän lisäksi ei tuotantopanosten hinta jousta joustaa ainoastaan

tuotantopanoksista työn kokonaiskustannus on keskeisin hintakilpailukykymme määrittäjä professori vesa kanniaisen työryhmän tänä vuonna julkaisemassa kirjassa arvioidaan työn määrittävän suoraan määrittävän suoraan ja välillisesti suurimman osan myytävän tuotteen tai palvelun hinnasta tilanne on hämmästyttävän samankaltainen niin palveluissa kuin teollisuudessakin palvelutyössä tilanne on selvä monessa työssä kuten tarjoiluammateissa muuttuvat kustannukset ovat lähes yksinomaan työvoimakustannuksia täällä puhutaan korkean osaamisen ja ylemmän jalostusasteen töiden puolesta hyvä niin työvoimakustannukset vaikuttavat kuitenkin myös siellä mitä monimutkaisempi tuote sitä enemmän välivaiheita tuotannossa ja tuotannon eri vaiheissa syntyy jalostusarvoa ja niihin sitoutuu työvoimakustannuksia niitä syntyy myös kuljetuksessa ja varastoinnissa työvoimakustannukset kumuloituvat tuotteeseen ja nousevat usein kuuteenkymmeneen viiva kahdeksaankymmeneen prosenttiin tuotteen verottomasta hinnasta arvoisa puhemies siksi työmarkkinoiden toimivuus ja palkanmuodostusmekanismin parantaminen ovat keskeisimpänä hallituksen toimenpidelistalla täällä salissa on ylistetty suomalaista sopimusyhteiskuntaa ikävä kyllä tälle mallille ei löydy hurraajia reaalitaloudessa eikä omien rajojemme ulkopuolella eilen julkaistussa world economic forumin kilpailukykyvertailussa olimme työmarkkinoiden joustavuuden osalta sijalla sataneljäkymmentä eli viimeisenä wefin lisäksi niin euroopan komissio oecd imf kuin luottoluokittajatkin ovat listanneet suomen keskeiseksi ongelmaksi joustamattomat työmarkkinat pitkällä aikavälillä työstä ei voi maksaa korkeampaa hintaa kuin on sen tuottavuus tuo tuottavuus tunnetaan paremmin paikallisella tasolla kuin täällä eduskunnassa tai työmarkkinajärjestöissä arvoisa puhemies joidenkin keskustelijoiden mielestä työvoimakustannuksilla ei ole merkitystä ainoastaan työn laadulla on silloin heidän mukaansa ongelma ei ole hinnoissa vaan puuttuvassa kysynnässä globaalissa taloudessa tuon kysynnän määrittää asiakas hän tekee työllistämispäätöksen puolestamme hän päättää mistä tuotteen tai palvelun ja mihin hintaan vai ostaako yritys toimii tässä kaupassa vain välittäjänä jos yritys ei saa valitsemallaan hinnalla tuotetta kaupaksi voimme tietenkin sanoa että ongelma on kysynnässä voimme uhota täällä toisillemme ettei suomen menestystä ole ennenkään ratkaissut työn hinta vaan osaaminen se ei kuitenkaan muuta sitä perustotuutta ettei tuo tavara käy kaupaksi jos ei hintaa lasketa parempaa suhdannetta odotellessa saattaa meiltä loppua rahat kesken hallituksen toimenpidelistassa on keinoja joilla työn kokonaiskustannusta pyritään käytettävissä olevin keinoin madaltamaan kertaloikalla pitkällä aikavälillä meidän kilpailukykymme ratkaisee kuitenkin vain ja ainoastaan mahdollisuus sopia palkoista ja muista työehdoista siellä missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat eli työpaikkatasolla yrityksillä on jo nyt täydet kannustimet parantaa omaa ja työntekijöidensä tuottavuutta myös nämä yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet jotka tänään on eduskunnalle esitelty antavat paikalliselle sopimiselle tilaa ne kunnioittavat sopimusvapautta sen perinteisessä hengessä eli siinä että työntekijällä ja työnantajalla on mandaatti sopia työehdoista itseään sitovasti

arvoisa rouva puhemies

leikkauksia rovaniemen mielenilmauksessa läsnä olleena kävi selväksi että suomalaiset ymmärtävät suomen talouden vaikean tilanteen ja tunnustavat että jotain pitää tehdä toinen viesti oli kuitenkin se että taloutta pitää tasapainottaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisin keinoin ei voi olla niin että pienipalkkaiset raskasta vuorotyötä tekevät ihmiset maksavat taloustalkoista suurimman viipaleen kolmas havainto oli se että ammattiyhdistysliike ja joukkovoima eivät ole suomesta hävinneet vaikka niin on välillä ennustettu sen osoitti ihmismassa jonka hallituksen epäoikeudenmukainen sanelupolitiikka oli saanut liikkeelle mielenilmaukseen tulleet palkansaajat sanoivat hallituksen politiikalle selkeästi ei käy sipilän hallituksen lääkkeet kilpailukyvyn korjaamiseksi ovat kovat loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi sairauspäivistä ensimmäinen olisi palkaton vuosilomia lyhennetään ja lomarahat leikataan en usko että näillä lääkkeillä suomi saadaan nousuun

prosenttiyksiköllä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta lukien sipilä on sanonut että tämä rahoitetaan julkisen puolen palkkoja ja lomia leikkaamalla hallituksen politiikan taustalla on ideologisia valintoja julkista sektoria halutaan nujertaa ja samalla yksityistä puolta tukea sekä yksityistä että julkista puolta molempia tarvitaan mutta vastakkainasettelua ei nyt tarvita hallituksen politiikka on ollut poukkoilevaa ensin yritettiin yhteiskuntasopimusta joka kariutui koska se olisi kohdellut kovimmin matalapalkka ja vuorotyötä tekeviä naisvaltaisia aloja joissa palkan rahallinen menetys olisi ollut suhteellisesti suurin sen jälkeen hallitus ilmoitti että se toteuttaa aiotut työvoiman kustannussäästöt muulla tavalla hallitus aikoo toteuttaa yksipuolisella pakkolailla jota yleensä käytetään maissa joissa demokratia ottaa ensiaskeliaan leikattavat kohteet on vuosien saatossa saatu työ ja virkaehtosopimuksiin ay liikkeen ja työnantajajärjestöjen välisillä neuvotteluilla ja sopimalla suuttumusta palkansaajien keskuudessa on lisännyt se että hallituksen aikomuksena on saada lakiin määräykset että edellä mainittuja asioita ei saa alakohtaisissa valtakunnallisissa työehtosopimuksissa ylittää vaikka neuvotteluosapuolilla siihen olisi halua

ammattijärjestöjä kohtaan tavoite näyttää olevan romuttaa sopimusyhteiskunta rajoittaa ay oikeuksia poistaa työehtosopimusten yleissitovuus eli työnantajalle yksinvalta määritellä työntekijän palkka näinhän toimi takavuosina englannissa rautarouva margaret thatcher jonka maine brittikadunmiehen ja naisen mielissä on yhä puistattava yritysten kilpailukykyä on parannettu jo monen hallituksen toimesta useamman vuoden ajan onko viennin tyrehtymiseen syytä huonon kilpailuaseman lisäksi myös tuotteiden suppeassa valikoimassa laadussa ja vanhanaikaisuudessa innovaatioiden puutteessa ja markkinoinnissa suomi menestyy jatkossakin vain sopimalla pelisäännöt työelämää koskevissa asioissa turvaamalla palkansaajien sekä kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun ja sekä luomalla laadukkaat puitteet elinkeino ja yritystoiminnalle jos suunta ei käänny maksamme velkaa tästä politiikasta inhimillisen kärsimyksen ja pahoinvoinnin muodossa vielä pitkään merkillepantavaa on muuten tässä salissa että keskustan ja kokoomuksen edustajia ei taida olla yhtään paikalla puolustamassa nyt tätä pakkopakettia huomionarvoista tämäkin

arvoisa rouva puhemies inhimillistä kärsimystä ja hätää tässä maassa on tällä hetkellä jo niillä puolella miljoonalla työttömällä jotka eivät ole työtä saaneet nyt yritetään tähän asiaan saada parannusta tässä budjettipaketissa joka käsittelyyn on toki paljon asioita joiden hyväksyminen tekee kipeää kaikkein kipeintä se tekee ehkä sen takia että me emme tiedä niitä vaikutuksia tarkkaan mitä tulee näiden päätösten jälkeen ihmisillä ja myös meillä on myöskin hyvin usein muutoksen vastustamisen tarve me emme uskalla edes yrittää kokeilla jotain uutta me tiedämme sen että se politiikka mitä tässä maassa on tehty ei ole ollut hyvää politiikkaa vienti on laskenut työttömyys on noussut ja ihmiset voivat huonosti myös mielenterveysongelmat ovat kasvaneet tässä maassa tästä syystä näille asioille on saatava muutos yksi hyvä asia tässä on useampiakin hyviä hyviä asioita se että perhevapaiden kustannuksia jaetaan nyt sekä äidin että isän työnantajalle tämä olisi hyvä asia jos esimerkiksi tässä asiassa liittojen liitot pääsisivät eteenpäin eivät ole päässeet ainoastaan metalli on päässyt kunnolla eteenpäin yksittäisenä liittona joka antaa myös isän jäädä hoitamaan sairasta lasta kotiin muissa liitoissa tämä homma ei oikein ole toiminut ja se on ikävää kyllä tässäkin asiassa ammattiyhdistysliikkeen työtä joka tapauksessa tarvitaan ehdottomasti inhimillistä on se että jos ihminen joutuu irtisanotuksi hän saa työpaikkansa keskipalkan verran kouluttautumista itselleen hyvin useinhan nämä irtisanotut ovat ensimmäisessä vaiheessa niitä pienipalkkaisia jolloinka koulutukseen käytetään rahaa keskimäärin enemmän kuin henkilön kuukausipalkka on ollut lisäksi on erittäin hyvä asia että työterveyspalvelut taataan kuudeksi kuukaudeksi tästä on joku sanonut että tämähän ei vaikuta mitään jos työpaikalla on

mutta kyllä se vaikuttaa koska sen työterveyspalvelun kautta saa ainakin sen lähetteen sitten sinne seuraavalle lääkärille jos sellaista tarvitaan lakisääteinen oikeus lomarahaan on erittäin hyvä asia ja leikkauksenahan tämä on yksi niitä tasapuolisimpia tämä leikkaa kaikilta niiltä joilla lomarahaoikeus on ollut sen sijaan tämä ei koske sitä kymmentä prosenttia työllisistä henkilöistä joilta on tähän saakka puuttunut oikeus lomarahaan heitähän tämä ei koske mutta nyt heille sitten tulee tämä oikeus sen jälkeen tietysti se on sen kolmekymmentä prosenttia pienempi mitä aikaisemmin olisi ollut mutta tämähän on ehdottomasti tasa arvoisempi kuin meidän aikaisempi systeemimme on ollut sairausajan palkasta yhden päivän palkka pois täällä sanottiin että nyt sitten pikku flunssan takia ei jäädä kotiin koska siitä ei saada palkkaa ja rahat ei riitä no minä kysyn voiko minä en ole ainakaan koskaan voinut jäädä pikku flunssan kanssa kotiin minulla on pitänyt olla iso flunssa että olen voinut jäädä kotiin tämä on kyllä semmoinen asia että kuka määrittelee pikku flunssan ja kuka määrittelee ison flunssan sen lisäksi tässä paketissa ei tullut nyt vielä mitään yksinyrittäjille joita tässä maassa on erittäin paljon heistä ei oikein tiedetä ovatko he työntekijöitä vai työnantajia mutta yksinyrittäjä kun sairastuu niin hän sairastaa yhdeksän päivää omaan pussiin kukaan ei maksa mitään ei maksa vakuutus sairausvakuutus ei maksa kela ei kukaan yhdeksän päivää on omavastuuaikaa kuten muillakin yrittäjillä ja sen jälkeen vasta alkavat tulla päivärahat jollei ole erikseen olemassa jonkinlaista vakuutusta niitäkin lienee sen lisäksi on muistettava tämä paketti jättää takaportin kyllä liitoille ja jättää takaportin työntekijöille jos halutaan asioista sopia ja jos halutaan pitää sopimusyhteiskunta yllä mikä minun mielestäni on on kannatettava asia on muistettava että työsopimukseen tämä ei koske työsopimuslaki säilyy näiltä osin jos tehdään paikallinen työsopimus niin sitä tämä laki mitä nyt ollaan tekemässä ei pysty murtamaan työsopimuksella voidaan aina sopia paikallisesti paremmista ehdoista mitä laki määrittää tai mitä työehtosopimus on joskus määrittänyt

puhemies ihmettelen hieman edustaja tolppasen käsitystä liittojen määräämästä oikeudesta jäädä hoitamaan sairasta lasta kyllä on muillakin liitoilla tämä käytäntö kuin tolppasen mainitsemalla metalliliitolla oma mieheni muun muassa kuuluu tehyyn ja aivan varmasti on oikeus jäädä hoitamaan

arvoisa rouva puhemies tässä asiassa minulla on varaa antaa periksi metalli oli joka tapauksessa ensimmäinen liitto joka antoi isille oikeuden jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta sitä ei ole vielä kaikissa työehtosopimuksissa pääsääntöisesti äidit saavat jäädä hoitamaan sairasta lasta kotiin mutta hienoa jos tehyssä saavat myöskin miehet mutta täytyy muistaa niin että tehy on naisvaltainen ala jos paperi on tullut mukaan niin aina parempi mutta liittoja on paljon kaikkiin liittoihin pitää saada sama sekä isällä että äidillä täytyy olla samanlainen mahdollisuus hoitaa omaa sairasta lastaan

arvoisa puhemies hallituksen tiedonantoa kilpailukykytoimista on varmasti odotettu mielenkiinnolla onhan kysymys suomelle tärkeästä selviämisen strategiasta mielenkiintoa on lisännyt se että kukaan ei varmasti tiedä mitä tulossa on tietämättömiä ollaan vaikka hallitus on kyllä pitänyt tiedotustilaisuutta toisensa jälkeen ensin hallitus kertoi kovasta kiristyspaketista jolla leikattaisiin sunnuntai ja ylityökorvauksia televisiota katsoessaan hallituksen johto sai tietää pakettinsa vaikutuksista ja päätti purkaa sen tuolloin tilalle tuotiin lakisääteiset lomarahat hallitukselle yllätyksenä tuli että lakisääteinen lisäpalkka nostaa kustannuksia tuhansissa pienyrityksissä arvoisa puhemies suomi on vauras kansakunta suomi on oikeusvaltio vaurautemme ja laillisen järjestyksemme perusta on se että suomen talousjärjestelmä perustuu markkinoihin ja sopimusvapauteen sopimusvapaus tarkoittaa sitä että työehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken sopimusvapautta on myös se että työntekijäin ja työnantajain järjestöt voivat sopia työn tekemisen ehdoista valtiovalta rajaa toimenpiteensä tarkasti huolehtien vain heikoimpia suojaavista minimiehdoista eduskunnalle annetuissa tiedonannoissa hallitus on nyt esittämässä mallia jossa lailla säädetään lomista ja palkoista työn tekemisen ehdoista päätösvalta siirretään pois sieltä jossa on paras asiantuntemus ja annetaan hyvällä tai huonolla tuulella käyville ministereille suomen työmarkkinoiden jäykkyyttä valiteltiin eilen julkistetussa kansainvälisessä kilpailukykyraportissa nyt työmarkkinoiden jäykkyyttä ollaan lisäämässä sopimisen sijaan tuodaan palkkasäätelyä arvoisa puhemies tiedonannon mukaan lomarahoista eli vanhan tavan mukaan puhuen lomaltapaluurahoista tehtäisiin lakisääteisiä ja niille asetettaisiin katto toisin sanoen ne yritykset toimialat joilla olisi varaa maksaa kesälomille meneville työntekijöille kunnon lomaraha kannustuksena eivät saa maksaa ne joilla ei ole varaa palkkoja nostaa joutuvat maksamaan toisilta palkansaajilta leikataan kolme prosenttia palkasta joillekin siunaantuu kuuden prosentin korotus jos ymmärsin oikein pääministeri sipilää hän tiedonantoa esitellessään taas kerran muutti tai niin sanotusti tarkensi hallituksen kantaa lomarahoista hallituksen esityksen mukaan lomarahat olisivat lakisääteisiä niillä olisi katto jota ei saisi työehtosopimuksella ylittää kuitenkin niillä aloilla joissa lomarahaa ei työehtosopimuksen perusteella makseta voitaisiin edelleen jättää ne kokonaan maksamatta

sopimisen pelisäännöistä valtioneuvoston ja tämän salin eduskunnan pitäisi voida keskittyä niihin kilpailukykytoimiin joilla on pitkäaikaista vaikutusta koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä osaamiseen osaamispohjamme varmistamiseen tähän liittyy myös varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen liittyvät palvelut toivon todella että hallitus ei päädy romuttamaan hyvin toimivaa subjektiivista oikeutta päivähoitoon joka on taannut työmarkkinoiden toimivuuden naisten työssäkäyntimahdollisuuden sekä toisaalta turvannut lapsille yhtäläiset oikeudet varhaiskasvatukseen ja mahdollistanut sujuvan opinpolun aina varhaiskasvatuksesta korkeampiasteiseen koulutukseen

arvoisa puhemies

hallituksen toimesta pyritään kustannuskilpailukykyä vahvistamaan muun muassa viidellä toimenpideohjelmalla pääministerin mukaan toukokuussa on käyty neuvotteluja mutta yhteiskuntasopimusta ei ole vielä syntynyt ja neuvottelut jatkuvat edelleen työmarkkinaosapuolten kesken yritysten kustannuskilpailukykyä on parannettava on ensiarvoisen tärkeää että yritykset pysyvät kannattavina suomessa eikä uusia irtisanomisia tarvitsisi tehdä eun alueella työttömyys kasvaa nopeimmin suomessa miksi emme ole pärjänneet kansainvälisessä kilpailussa vienti ei vedä ja suuryrityksiä on karannut muille maille meillä on yritysten kustannustaso verraten kovin korkea yksikkötyön kustannuksia on laskettava jotta yrityksillä on edellytykset tuottaa saavutetuista eduista on vaikea luopua mutta nyt on kaikkien osallistuttava kun kokoaikaisessa työssä olevan palkansaajan työaikaa pidennetään ilman lisärahaa yritysten kustannustaso laskee ja paranee vientisektori hyötyy myös epäsuorasti sillä kustannukset alenevat myös sen ostamissa välituotteissa ja oman toiminnan tarvitsemissa palveluissa on väitetty että työajan pidentäminen vähentäisi uusien työpaikkojen syntyä aluksi voi ollakin näin mutta samalla kilpailukyky paranee vienti lisääntyy ja kysynnän myötä syntyy uutta työtä ja työpaikkoja hallituksen on uskallettava tehdä kipeitäkin ratkaisuja jotta pitkällä tähtäimellä saadaan talous edes jonkinlaiseen kasvuun hallitusohjelmaan on kirjattu siis kärkihankkeiksi paljon sellaisia toimenpiteitä jotka tähtäävät talouden kestävään korjaamiseen yksi kokonaisuus ovat nämä kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet pieneltä tuntuva asia on perhevapaista työnantajille aiheutuvien kustannusten tasaaminen tukea maksetaan kaikille työnantajille jotka maksavat palkkaa äitiyspäivärahakauden aikana tämä on iso helpotus varsinkin naisvaltaisilla aloilla ja parantaa varmasti nuorten naisten työllisyyttä ja tasa arvoista asemaa työmarkkinoilla irtisanotuiksi joutuneiden työntekijöiden asemaa pyritään parantamaan hallituksen toimilla työttömyysjakson tulisi jäädä mahdollisimman lyhyeksi ja sen aikana työkykyä ja osaamista pitää voida ylläpitää tai uudistaa terveyspalvelut ja mahdollisuus uudelleen työllistymistä edistävään valmennukseen ovat keinoja joilla irtisanottu pyritään työllistämään mahdollisimman nopeasti irtisanotuille hallitusohjelmassa tarjotaan tehostettuja toimia myös uudelleen kouluttautumiseen kilpailukyky on siis saatava kuntoon ihmiset töihin ja vienti mutta tämä ei olekaan niin helppo ratkaisu mistä löytyvät tuotteet jotka menevät kaupan myös maan rajojen ulkopuolelle on hyvä että löytyi ratkaisu joka korvaa sunnuntailisien leikkaukset ei pelkästään kätilöiden vaan kaikkien muidenkin pienituloisten muun muassa hoitoalan ja palvelualojen sekä kausiluonteista sunnuntaityötä tekevien vuoksi tämä parantaa myös opiskelun ohella tehdyn työn kannattavuutta vielä tuolla maaseudulla asuneena haluan sivuta tavallaan kilpailukustannuskykyä maatalouden osalta suomen maataloudelle eun ja venäjän välinen pakote on maksanut viisisataa miljoonaa siis koko eun kriisipaketin verran eun maatalouden kannattavuuskriisi koettelee meillä sikatuotantoa maitotiloja ja viljanviljelijöitä ongelmat heijastuvat koko elintarvikeketjuun mikä tuo toimeentulon kolmellesadalletuhannelle suomalaiselle arvoisa puhemies vain yhteistyöllä ja ja jostain luopumalla vuosien kuluessa saamme ehkä nauttia paremmasta suomesta suomesta jolloin voimme puhua hyvinvointivaltiosta nimeltä suomi

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat pohjimmiltaan nämä pakkolait kumpuavat siitä että pääomien omistajat pitävät panttivankinaan koko suomalaista yhteiskuntaa kolmikantainen neuvotteluperinne on heitetty romukoppaan ja tilanne on keikautettu niin että elinkeinoelämän keskusliitto ja sipilän hallitus ovat samalla puolella työntekijöitä vastaan tästä ovat osoituksena toistuvasti kuullut ekn toimitusjohtaja häkämiehen lausunnot hallituksen esitysten erinomaisuudesta hallitus on ottanut työnantajien ja suurituloisten edunvalvojan roolin ja luopunut kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta miten varmistatte etteivät esittämänne palkkojen alennukset työntekijöille vuoda lisääntyvien osinkojen ja optioiden kautta veroparatiisisaarille miten varmistatte että työpaikat lisääntyisivät kun samalla leikkaatte työllistävää ostovoimaa ja kilpailukykyä luovaa koulutusta viisas johtaja ymmärtää milloin on hakkaamassa päätään peruskallioon ja aiheuttamassa suuremman ongelman suuri hallituksen ajattelun harha näyttää olevan se että hallitus käyttää vain helposti ja yksipuolisesti saatavilla olevaa tietoa ja jättää huomiotta asiantuntija arviot joissa varoitetaan hallituksen valitseman eriarvoistavan talouspolitiikan seurauksista liian kapea ja vääristävä näkökulma on muodostunut hallitukselle koska olette päästäneet ekn liian liki ja solmineet liiton työnantajien kanssa työntekijöitä vastaan suomalainen työntekijä on kuitenkin suomessa tapahtuneen historian osana muokkaantunut identiteetiltään sisukkaaksi ja periksiantamattomaksi ei ole turhaan verrattu nuijasotaa suomalaisuuden symboliksi tällöin talonpojat taistelivat vapaudestaan aatelistoa vastaan en usko että työntekijät tulevat hyväksymään tätä hallituksen epäoikeudenmukaista kohtelua ja sosialidemokraatit eivät hyväksy näitä nyt esitettyjä pakkolakeja samaan aikaan kun tätä keskustelua käydään yritysten omistajat käärivät osinkoja taskuihinsa ja irtisanovat työntekijöitä kuten viimeisimpänä nokian renkaat miksi työntekijöiden pitäisi luopua lomarahoistaan jos ne menevät vain omistajien taskuun eivätkä investointeihin ja tuotannon panostuksiin tulossa onkin henkinen nuijasota jota hallitus lietsoo omilla toimillaan onko taustalla rikkaiden pelko etujensa heikkenemisestä kun maailmanlaajuisesti nousee vaatimuksia veroparatiisien ja veropakolaisuuden kitkemiseksi lomarahat osa palkkaa ja nykyisellään paljon tuottavammassa käytössä mennessään kulutukseen ja vauhdittamaan kotimarkkinoita kuten palvelualojen yrityksiä esimerkiksi ravintoloita taantumassa kaikki kulutus on hyödyksi hyödyksi työntekijät maksavat lomarahoistaan ja sairauspäivien palkoistaan myös veroa hallitus edes ymmärtänyt kuinka suuren loven teette valtion ja kuntien kassaan verotulojen pienentyessä mitä ne lomarahat ja sairauspäivien palkkarahat hyödyttävät omistajien pankkitileillä suuryrityksillä on jo nyt hallussaan merkittäviä kassavarantoja miksi ette tee sellaisia pakkolakeja että saisitte yritykset tekemään ennemmin investointeja kuin haalimaan seteleitä kassaansa taloudellinen päätösvalta näyttää olevan pääoman omistajilla ja maan hallitus on sen edessä polvillaan arvoisa puhemies pyydän että hallitus irtaantuu tekemästään liitosta eliitin kanssa ja antaa työmarkkinajärjestöille tasapuolisen tuen ja vapauden neuvotella ja sopia asioista rauhassa

arvoisa puhemies edustaja taavitsainen kehitteli erikoisia yhteyksiä ekn ja maamme hallituksen välille ja puhui puheessaan useampia kertoja jopa liitosta työntekijöitä vastaan tällaiset puheet ovat erikoisia maamme parlamentissa kuitenkin samaan aikaan tänään tässä keskustelussa edustaja lindtman paljasti sdpn osuuden yhteiskuntasopimusneuvotteluihin lindtman totesi että jos edustaja ihalainen olisi valittu sovittelijaksi yhteiskuntasopimusneuvotteluihin silloin sopimus olisi syntynyt

rouva puhemies kyllä vähän tulee murheelliseksi kun kuuntelee tällaista nuorten kansanedustajien vanhakantaista liturgiaa tiedättekö te edustaja taavitsainen missä maailmassa te elätte me elämme yhteisvaluutan oloissa saksan vetämän vaativan yhteisvaluutan oloissa me elämme jatkuvaa globaalia rakennemuutosta me elämme digitalisaation robotiikan mobilisaation oloissa näissä muuttuvissa oloissa meidän pitää rakentaa työllisyyden siltaa jotta ihmisillä säilyisi työpaikka näissä muuttuvissa olosuhteissa meidän pitää olla paljon ketterämpiä me emme tällä vanhalla liturgialla auta yhtään työpaikkaa suomeen tulkaa nyt edustaja taavitsainen tähän modernimpaan yhteiskuntaan älkää nuorena kansanedustajana lähtekö näin vanhan liturgian tielle

arvoisa puhemies kyllä tiedän missä maailmassa elämme ja vastauksena edustaja heinoselle edustaja lindtman ei ole tarkoittanut tällaista niin kuin te puheenvuorossanne annoitte ymmärtää

on selvää että sellaista osaamista sellaista taitoa kuin kansanedustaja lauri ihalaisella on olisi tarvittu tässä jotta olisi saatu parempi tulos näistä

edustaja taavitsaisen puheesta siitä onko hän tietoinen että maassamme on pienyrittäjiä alle viidenkymmenen hengen yrityksiä noin kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta eli lähes yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia ja suuryrityksiä on noin viisisataa eli nolla pilkku kaksi eli on kohtuutonta täällä väittää että nämä pienet yritykset käärivät ja rohmuavat rahaa se voi olla näitten suurten yritysten osalta mutta ei voi kaikista näin sanoa tiedän itsekin mitä on olla yrittäjänä tämän päivän suomessa kuinka paljon heillä on velvoitteita ja heidänkin pitää aina uusia tuotteita ja koneita sun muita laittaa niin että ei siellä tänä päivänä kyllä sitten paljoa kääritä rahaa ja osinkoja jaeta

vastauksena edelliseen puheenvuoroon juuri näin sen vuoksi puhuinkin puheessani suuryrityksistä ja mitä tulee esimerkiksi pienyrittäjien sosiaaliturvan parantamiseen mielelläni kuulisin näissä hallituspuolueitten puheenvuoroissa sitä että parannetaan pienyrittäjien sosiaaliturvaa eikä sitä että heikennetään palkansaajien sosiaaliturvaa siihen yhdeksään päivään kuten täällä puheenvuoroissa on mainittu että pienyrittäjät

itsekin toiminimellä työskennelleenä ajattelisin mieluummin että pienyrittäjien sosiaaliturvaa sairastumisesta pitäisi parantaa eikä muiden heikentää

arvoisa rouva puhemies on totta että edustaja taavitsaisen puheenvuorossa käytettiin varsin kaunista vanhahtavaa retoriikkaa ja nimenomaan tässä keskustelussa se onkin aivan paikallaan koska merkittävä osa hallituksen tekemistä esityksistä on ehdotuksia siirtymisestä joko tuhatyhdeksänsataakolmekymmentä luvun järjestelmään tuhatkahdeksansataa luvun lopun järjestelmään tai jopa ratkaisuihin jotka olivat viimeksi käytössä tuhatseitsemänsataa luvulla tässä yhteiskunnassa

puhemies tarkoitin sitä että nuoret elävät tulevaisuudessa heidän kannaltaan on tietenkin tämä tulevaisuusnäkökulma hyvin tärkeä minä olin täällä eduskunnassa silloin kun päätettiin euroon liittymisestä itse en kannattanut sitä keskusta ei kannattanut kun totesimme että suomi ei ole talouspoliittisesti valmis kuten ei ruotsikaan siihen malliin mikä on olemassa nyt valitettavasti suomessa ei ole pystytty elämään niin kuin yhteisvaluutta vaatii ja sen takia me olemme päästäneet kustannukset karkaamaan ja osittain sen takia meillä on tämä työttömyys tässä globaalissa rakennemuutoksessa yritin kertoa sitä että maailma muuttuu nyt koko ajan hyvin nopeasti

kyllä meidän täytyy nähdä tämä muutos mikä on meneillään ja yrittää olla paljon ketterämpiä paljon uudistusmielisempiä jotta me hyvin selviämme

edeltäväänkin puheenvuoroon viitaten täytyy todeta että ei puhuttu eurooppaan liittymisestä tai siinä elämisestä tai siinä pysymisestä mutta mutta kyllä omasta mielestänikin on hyvin loukkaavaa että täällä eduskuntasalissa edustaja

katsoo tarpeelliseksi luokitella ei täällä kukaan muukaan lähde luettelemaan kuka on kuka on vanha tai kuka on nuori ja tekemään siltä osin jonkunnäköistä rajanpitoa kun kysytään tietävätkö nuoret missä maailmassa eletään niin niin kyllä lapsiperheelliset tietävät mitä tarkoittaa kun palkkoja leikataan kun sairastamisesta sakotetaan kun lomia lyhennetään tässä maailmassa eletään ja juuri sen vuoksi muun muassa nuoret lapsiperheelliset täällä huolensa ilmaisevat hallituksen aikeista

meni tuossa osittain jo vähän ohikin mutta tässä nyt vain edustaja taavitsainen sitten onneksi vähän tarkensi että hän tarkoitti suuryrityksiä koska itsekin kirjasin tähän ylös itselleni että muun muassa valtiolla ja kunnilla eivät varmasti mene veroparatiiseihin veroparatiiseihin nämä lomarahat mutta hyvä että tarkensitte koska teidän puheestanne sai semmoisen käsityksen että te tarkoitatte kaikkia lomarahoja sanoitte että hallitus näillä toimenpiteillään provosoi jonkinlaista nuijasotaa niin kyllä minä sanoisin että myöskin oppositio omilla puheenvuoroillaan provosoi tänään täällä on laulettu lastenlauluja ja vasemmiston puheenjohtaja arhinmäki on kutsunut hallituksen jäseniä talousrikollisiksi silloin kun hallitusohjelma esitettiin ynnä muuta eli kyllä täällä on aika kovaa kielenkäyttöä ollut puolin ja toisin itse asiassa uutena uutena kansanedustajana no en ota siihen kantaa ei ollut minun kommenttini mielelläni katson itseni nuoreksi naiseksi

ollut ja esiintynyt myös oikeussaleissa niin edes sielläkään eivät monet käytä tällaista kieltä kuin täällä

puhemies edustaja heinoselle sen verran että sdphän tarjosi julkisesti lauri ihalaista neuvottelijaksi mutta hallitus ei noteerannut tätä ehdotusta mihinkään lauri ihalaisen ammattitaitoa olisi varmasti tarvittu tässä prosessissa jos niin olisi tehty niin kenties emme olisi nyt niin sotkuisessa tilanteessa

arvoisa puhemies itse arvostan erittäin suuresti entistä työministeriä lauri ihalaista eikä puheeni siihen liittynyt millään tavalla on varmasti totta että hänen ammattitaidollaan on käyttöä tässä yhteiskunnassa moniin erilaisiin tehtäviin ja hän hoiti hyvin työministerin tehtävää vaikka työttömyys hänen kaudellaan toki paheni hänestä riippumattomista syistä varmasti mutta itse viittasin vain

arvoisa puhemies edustaja heinoselle pelottaako hallitusta jos asia onkin näin että ihalainen olisi pystynyt ratkaisemaan tämän tilanteen paremmin kuin te mitä tulee tähän onko nuorella edustajalla näkemyksiä tulevaisuudesta niin kyllä meillä lapsiperheellisillä ihmisillä ihmisillä on erittäin suuri huoli tulevaisuudesta ja siitä hyvinvointivelasta koulutusvelasta jonka tämä hallitus tulee tulevaisuudelle jättämään meidän nuorten ihmisten mielestä suomalainen yhteiskunta ei perustu hyväntekeväisyyden ja hyvätuloisten avokätisyyden varaan vaan yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten tasa arvoiseen kohteluun suomalaisen hyvinvoinnin on mahdollistanut periaate että kaikkien osallistumista sen rakentamiseen tarvitaan

rouva puhemies on äärimmäisen tärkeä asia että täällä otetaan nyt nuoret lapsiperheet huomioon kyllä minua ainakin erityisesti pelottaa se jos me jatkamme tätä tietä suomessa mitä me olemme nyt viimeiset vuodet eläneet meillä on yli sata miljardia euroa velkaa

ei meillä ole myöskään työpaikkoja tässä yhteiskunnassa sen vuoksi vaikka nämä asiat ovat kipeitä nämä tehdään ja me haluamme rakentaa sitä parempaa yhteiskuntaa myös niille meidän omille lapsillemme

arvoisa puhemies minusta ei kannata nyt juuttua sellaiseen asiaan mikä voidaan tulkita eri tavalla eri korvilla mutta haluan kuitenkin muistuttaa vielä siitä että minulle itselleni oli päivänselvää kun kuuntelin

arvoisa puhemies ei pelota me haluamme ennen muuta löytää ratkaisun ja minusta olisi hienoa että sopu löytyisi ja sellainen yhteiskuntasopimus jossa vastuuta jaettaisiin tasaisesti kaikkien työntekijöiden kesken sen takia kaksi kertaa pääministeri juha sipilä tarjosi yhteiskuntasopimusmahdollisuutta kumpikin

emme jättäisi näin nopeasti kasvavaa velkaa lastemme maksettavaksi

kun puhuin nuorten näkökulmasta en yhdistänyt sitä mihinkään olen pahoillani jos siitä syntyi väärinkäsitys mutta sanomani oli vain se että maailma muuttuu nyt hyvin nopeasti ja tällainen seis maailma tahdon ulos asenne mitä täällä kuulee ei vain enää

arvoisa puhemies edustaja heinosen kyllä kannattaa kysyä edustaja lindtmanilta itseltään ennen kuin tulkitsee toisen puheita tällä tavalla tulkinnoista nimittäin tulee usein pahoja väärinkäsityksiä ja sitten kun ne väärinkäsitykset lähtevät liikkeelle niin me olemme aika pahassa umpisolmussa

puhemies harmi että edustaja ala nissilä lähti juuri pois koska olisin hänelle kertonut että veroparatiisit ovat tätä päivää ja yritysten osingot ja irtisanomiset ovat tätä päivää sitten

arvoisa puhemies suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat luottamus ja kyky tehdä yhteistyötä tätä luottamukseen ja sopimiseen perustuvaa tapaa ratkaista ongelmat ei pidä heittää romukoppaan sillä tällä tavalla luottamuksella ja yhteistyöllä olemme onnistuneesti voineet kehittää suomalaista yhteiskuntaa tähänkin asti näin tapahtui myös viime hallituskaudella kun vaikeiden ratkaisujen keskellä lähes kaikki merkittävimmät kestävyysvajetta korjaavat ja kilpailukykyä vahvistavat uudistukset saatiin aikaan nimenomaan kolmikantaisen yhteistyön tuloksena tätä taustaa vasten eräiden hallituspuolueiden puheet siitä että konsensuksen aika on ohitse eivät tunnu hyvältä se että hallitusohjelmasta ei löydy yhtään mainintaa kolmikantayhteistyöstä ei yllätä mutta on lyhytnäköisyydessään harmittavaa nyt sitten olemme tyrmistyneinä voineet huomata että työnantajajärjestöille on muodostunut jonkinlainen ohituskaista tuntuu että työnantajia kuullaan mutta työntekijäjärjestöjä kuullaan vasta kun työntekijät jalkautuvat kaduille mielenilmauksiin arvoisa puhemies olemme erittäin vaikeassa taloustilanteessa ja samalla myös pakolaistilanteen tuomien haasteiden keskellä ajautuneet lyhyessä ajanjaksossa luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivästä politiikasta syyttelyn syyllistämisen ja vastakkainasettelun tielle poliittisessa keskustelussa maalataan synkkiä pilviä taivaalle ja keskitytään niukkenevan kakun jakamiseen sen sijaan että mietittäisiin sitä mistä uutta kasvua ja uutta valoisaa tulevaisuutta voidaan löytää keskustelusta on vaikea löytää tulevaisuuden toivoa vaikka juuri sitä pitäisi nyt valaa vaikka elämme talouslamaa ei pitäisi antautua henkisen laman syövereihin arvoisa rouva puhemies hallituksen tiedonantoon sisältyvä pakkolakipaketti on pahasti ristiriidassa sopimusvapauden kanssa ja tässä parannellussa muodossakin epäoikeudenmukainen ostovoimaa heikentävät leikkaukset yhdessä esimerkiksi lapsiperheitä koskevien säästöjen kanssa ajavat monet pienituloiset perheet toimeentulotukiluukulle ihmiset kokevat nyt tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti me suomalaiset kyllä ymmärrämme sopeutustoimien tarpeellisuuden silloin kun ne ovat oikeudenmukaisia ja ja ottavat huomioon kansalaisten erilaisen maksukyvyn hyvästä tarkoituksesta huolimatta pakkolakipaketti ei anna vastauksia talouspolitiikkamme ja kasvun tärkeimpiin haasteisiin viennin vahvistamiseen kotimaahan suuntautuvien investointien lisäämiseen tuottavuuden ja työllisyysasteen nostamiseen tai osaamisen vahvistamiseen

jonka lisäämiseen hallitus pyrkii ja jota itsekin lämpimästi kannatan pitää aina olla tasaveroista ja tuoda jotakin hyvää molemmille sopijapuolille tuottavuus ei nouse hallituksen toimenpitein vaan se nousee työelämän käytännöillä ja hyvällä käytännön yhteistyöllä siellä työpaikoilla tuottavuuden kasvun olisi syytä olla tärkeä osa kaikkea paikallista sopimista olisi hyvä että hallitus nyt ilmoittaisi ettei se lähde pakkolakipakettia eduskuntaan tuomaan tämä tärkeää luottamuksen ja neuvotteluilmapiirin vahvistamiseksi hallituksen tulee nyt tukea työmarkkinaosapuolten neuvotteluja rivakassa aikataulussa toteutettavan ratkaisun aikaansaamiseksi niin kuin edustaja ihalainen ryhmäpuheenvuorossaan totesi työmarkkinapolitiikan soisi säilyvän ensisijaisesti ensisijaisesti taito eikä voimalajina näin voidaan palata tutulle tulokselliselle ja turvalliselle turvalliselle kolmikantayhteistyön tielle eihän heitetä suomalaista luottamukseen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa romukoppaan arvoisa rouva puhemies kannatan vielä edustaja ihalaisen ehdollista epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoitteena on vakauttaa ja parantaa suomen kansantaloutta tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista yhdenkään aiemminkaan vaikuttaneen hallituksen toimesta poikkeuksellista on sen sijaan että hallitus lähtee rikkomaan sopimiseen perustuvaa työmarkkinajärjestelmää joka osaltaan on taannut yhteiskuntarauhan hallitus hamuaa säästöjä mutta en ymmärrä mitä säästöä syntyy esimerkiksi lomakorvauksien leikkauksella kun keskusliittokin arvioi että lomarahojen leikkaus johtaa verotulojen merkittävään laskuun ostovoima ei kasva ja se ei myöskään lisää vientiä olen huolissani siitä millaiseen tilanteeseen olemme suomessa ajautuneet suomalaista suomalaista sopimusvapautta loukataan riitelemme sopimisesta pakko ei ole ollut koskaan sopimusyhteiskunnan työkalu tämä sekava prosessi hämmentää kansaa hämmentää myöskin kansanedustajia tässä salissa tämä sekava prosessi on suututtanut vuoroin tahoja joka suuntaan sopimisen ja sovun tilalle on tullut riitaa ja tahtojen taistoa

olemme kuulleet tänään hyviä puheenvuoroja miksi hallituksen ei tulisi tätä pakkopakettiaan sairaussakkoineen palkan ja lomanleikkauksineen ja pyhäkorvauksien poistoineen toteuttaa luulen ettei hallitus ole harkinnut asiaa loppuun saakka tänään kuultiin että pikkuflunssan takia ei pitäisi jäädä koskaan kotiin sairastamaan monissa töissä näin onkin täällä eduskunnassakin moni käy vaikka pää kainalossa tekemässä töitä ja tartuttamassa muita tätä ei pitäisi ihannoida sairaana töissä oleva ei ole sankari vaan kyllä pitää kantaa vastuuta myös muista on myös huomattava että on esimerkiksi hoitoalalla toimivia joilla on ehdoton vastuu ettei tulla pikkuflunssassakaan töihin esimerkiksi syöpäsairaiden hoidossa työskentelevien osalta luulen että loppuun asti ei ole harkittu asiaa myöskään lapsiperheiden osalta huolestuttaa lapsiperheiden tulevaisuus kun samaan aikaan hallitus päättää että sairastamisesta sakotetaan hallitus nostaa päivähoitomaksuja noin viisisataa euroa per lapsi vuodessa vaikka ryhmäkoot kasvavat hallitus leikkaa palkkaa ja vähentää vielä lomapäiviä kierre on valmis kun flunssainen hoitaja ottaa pienen lapsen päivähoidossa vastaan ymmärtääkö hallitus minkä epävakauden aikaansaa tällä pakkolistalla ikään kuin avataan pandoran lipas jota ei pian kiinni saada tullaanko seuraavissa eduskuntavaaleissa näkemään myös hallituksen edustajat jotka etulinjassa lupaavat lisää lomapäiviä tai sairaussakon peruutuksia ja niin edelleen on olemassa asioita joihin hallituksen ei pitäisi kajota maailmaa ei kannata seisauttaa tulevaisuuden lasku on lastemme maksettava liian rajuilla toiminnoilla lasku voi tosin nousta lastemme hyvinvointi ja erityisesti siinä tapahtuvat heikennykset vaikuttavat tulevaisuuden laskuun ja laskunmaksukykyyn

epäoikeudenmukaisiksi koettuja ratkaisuvaihtoehtoja

arvoisa puhemies

on mahdollista saada aikaan yhteisymmärryspäätöksiä suomea on varsinkin vaikeina aikoina rakennettu luottamuksen ja laajan yhteistyön voimalla tätä toimintatapaa on jatkettava edelleen olemme saaneet monia hyviä päätöksiä aikaan nimenomaan sopimisella näistä esimerkkeinä viime vuosina sovitut kilpailukykyä parantavat maltilliset palkkaratkaisut ja eläkeratkaisu hallituksen sanelulinja on aiheuttanut nyt suuren sotkun kun on unohdettu ettei maata johdeta kuten yritystä kaiken lisäksi hallituksen eri keinojen vaikuttamisarvioinnit ja vaihtoehtoiskustannusten laskeminen on tehty puutteellisesti eikä asiantuntijoita ole riittävästi on toki ymmärrettävää että eri asiantuntijoilta tulee erilaisia tulkintoja tilanteesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista mutta kovin yksipuolisesti hallitus tuntuu tuntuu kuulleen eri tahoja valitettavasti ulkopuoliselle välittyy kuva että yhteistyötä on tehty erityisesti elinkeinoelämän keskusliiton kanssa on kornia väittää että nämä päätökset olisivat välttämättömiä nämä päätökset ovat valintoja eivät talousasiantuntijatkaan ole yksimielisiä näistä asioista sdpn mielestä nämä valinnat ovat osittain vääriä ja samaa mieltä on myös moni arvostettu talousasiantuntija tuottavuutta ei lisätä poliittisilla päätöksillä vaan työelämässä tapahtuvalla hyvällä yhteistyöllä hallitus tuntuu unohtaneen myös sen että tuottavuutta lisätään työhyvinvoinnin ja työmotivaation avulla työhyvinvointia ja työmotivaatiota lisää ehdotukset pakkolaista tai työntekijöiden uhkailu uhkailuksi nämä hallituksen toimet on nimittäin koettu erityisesti sosiaali ja terveysalalla työhyvinvointia ja työmotivaatiota heikentäviä toimenpiteitä ovat vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamisehdotukset ja ensimmäisen sairauspäivän karenssi sosiaali ja terveysalan työntekijöiden työmoraali sanoo ettei sairaana saa tulla töihin mutta pienipalkkaisessa työssä on suuri kiusaus tehdä niin jos poisjääminen johtaa päivän palkan menettämiseen se ei nimittäin ole pieni asia matalapalkka alalla vaikka joku hallituksen edustajista näin täällä tänään kertoikin seuraukset sairaana työhön tulemisesta muodostuvat helposti muodostuvat helposti kalliimmiksi kuin karenssipäivästä syntyvä säästö jos työntekijä sairastuttaa työtoverinsa ja potilaansa hallituksen viesti siitä että nyt ei saisi ruikuttaa on loukannut monia kansalaisia olen eilisen päivän jälkeen saanut useampia puhelinsoittoja esimerkiksi eläkeläisiltä ja yksinhuoltajilta että heistä tuntuu todella pahalta kun niin hallituksen kansanedustaja sanoi puheenvuorossaan eilen että nyt ei saisi valittaa vaikka hallituksen päätöksillä oma toimeentulo joutuu nyt todella uhatuksi suomen vahvuuksia ovat aina olleet osaaminen ja sopimisen kulttuuri nyt hallitus romuttaa tietoisella toiminnalla nämä molemmat osaamisen historiallisilla leikkauksilla ja sopimisen sanelulla heikkoina aikoina pitäisi satsata vahvuuksiin ei heittää niitä romukoppaan arvoisa puhemies yhteiskunnassa olisi hyvä löytää uudelleen yhteisymmärrys ja keskinäinen luottamus tämän mahdollistamiseksi hallituksen pitäisi ymmärtää että suomalaisessa yhteiskunnassa vain yhdessä tekemällä voitetaan vaikeudet

arvoisa puhemies itse ajattelin aloittaa kehumalla hallitusta mikä ei ehkä ole ollut ihan tämän päivän teema mutta minun mielestäni uuden hallituksen alku oli lupaava itse asiassa oikein kiitettävä hallitusohjelma oli tiivis ja strategisuuttakin löytyi mutta sitten kesästä asti on ollut vaikeaa en tiedä epäonnistuiko tankkaus vai mitä tapahtui mutta nyt ollaan jossain mielessä jo hapoilla kiinnittäisin huomiota myös ja käsitteisiin tänäänkin tässäkin salissa sekoitetaan mitä on pakottava lainsäädäntö mitä on tahdonvaltaisuus eli puhutaan aika perusasioista puhutaan sitten siitä mitä muissa maissa tehdään me puhumme täällä paljon kilpailukyvystä ja hallitus on onnistunut määrittelemään kilpailukyvynkin jo sellaisella

muualla huippuyliopistoissakin ehkä jo ihmetellään mitä se siellä suomessa on mutta katsotaan saksaa esimerkiksi jota täällä nyt kehutaan hyvin paljon ja usein ihan syystä ja sitä millaisia poliittisia päätöksiä saksassa on tehty siellä toimitaan monessa asiassa toisin kuin suomessa siellä tehdään asioita myös ei pelkästään työnantajan eduksi saksassa työntekijät ovat vakiintuneen käytännön mukaisesti mukana yrityksen päätöksenteossa voidaan puhua siis yritysdemokratiasta siten saadaan yhteinen näkemys työnantaja ja kesken miten sitten ruotsissa siellä osallistumisoikeus yrityksen päätöksentekoon on taattu niin sanotulla myötämääräämislailla miten muut pohjoismaat norjassa sovelletaan vain muodollisesti yleissitovia työehtosopimuksia siitä huolimatta maassa on tiukka työehtojen minimipalkkojen ja yleiskorotusten kontrolli tanskassa on helppo irtisanoa sen me tiedämme mutta ansiosidonnainen työttömyysturva on suomea paljon parempi

arvoisa puhemies sdpn tavoitteena on sopimusyhteiskunta jossa asiat tehdään sopimalla ei pakolla suomen vahvuus on aina ollut yhtenäisyys yhteisen näkemyksen löytäminen vaikeissakin tilanteissa yhteistoimintalain valmistelun yhteydessä suomessakin oli mahdollista kehittää myötämääräämisoikeuden mukaista toimintaa näin ei kuitenkaan tapahtunut tässä voisimme ottaa oppia näistä kuuluisista kilpailija tai verrokkimaista mitä kieltä haluammekaan käyttää arvoisa puhemies tähän teemaan liittyen esitänkin että hallitus joka nyt on kunnostautunut uusilla esityksillään luo myös lainsäädäntöä jossa yhtiöiden hallituksiin otetaan henkilöstön edustus mukaan näin saadaan läpinäkyvyyttä päätöksentekoon henkilöstön osaaminen mikä oleellisinta saadaan aidosti yhteinen näkemys vaikeissakin asioissa työntekijöiden työnantajan jopa omistajan ja hallituksen kesken muun muassa elinkeinoministeri rehn väläytti kesällä valmiutta lisätä henkilöstön osallistumista yritysten päätöksentekoon tämän päivän keskustelua kun kuuntelin tuntui siltä että tämä yhteisen näkemyksen yhteisen suomen löytäminen ei ole helppoa silti olen optimisti ja uskon että sopimisen yhteiskunta jatkuu ja voi edelleen hyvin

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

erityisen hyvä asia on se että hallitus antaa monien kiemuroiden jälkeen työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden sopia niille kuuluvista asioista näissä ne hyvyydet sitten pitkälti olivatkin hallituksen vatuloinnissa silmiinpistävää on työmarkkinoiden tuntemuksen puute on häkellyttävää että monien asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta hallitus ei ole valmis päivittämään tilannekuvaansa samoin hallituksen lääkkeet kasvun ja työllisyyden luomiseksi ovat varsin erikoisia monet niistä tekevät tosiasiassa päinvastaista niillä tukahdutetaan kansalaisten ostovoimaa ja sen myötä kotimaista kasvua kun tähän maahan kaivataan maltillisia palkkaratkaisuja hallitus hyökkää poikkeuksellisella tavalla työntekijäjärjestöjä vastaan ja tähtää ihan suoraan sopimuskulttuurin romuttamiseen suomessa kun hallitus haluaa leikata pienipalkkaisten ihmisten lomarahoja kolmekymmentä prosenttia se määrää lomarahat pakolliseksi parempipalkkaisille ihmisille joiden palkoissa lomarahat ovat jo sisällä herää kysymys miten tämä parantaa näiden yritysten kilpailukykyä ja kuka nämä palkankorotukset loppujen lopuksi kustantaa onko hallituksella siis mitään käsitystä siitä miten palkat tässä maassa määritellään mitä pahaa pienipalkkaiset palkansaajat hoiva ja hoitotyötä tekevät puurtajat ovat tehneet suomen viennin sakkaamiselle tai yritysten kilpailukyvylle tähän toivoisin hallitukselta saavan vastauksia kun pienet ja keskisuuret yritykset tuskailevat kysyntäongelmien kanssa ja maan talous sakkaa hallitus leikkaa kotimaisen kuluttajan ostovoimaa jolloin pienyritysten ahdinko entisestään pahenee pienyrittäjä ja työntekijä ovat samassa veneessä tämän taloustilanteen kanssa kannattaisiko nyt pyrkiä soutamaan soutamaan samaan suuntaan kaipaan myös edelleen vastausta siihen kuinka monta työpaikkaa syntyy siitä että sairauslomaan tulee karenssipäivä hälyttävää hallituksen esityksissä on myös se että muun muassa lomarahojen leikkausten vaikutuksista kotimaiseen kysyntään puuttuvat edes realistista realistista suuntaa antavat luvut samoin kuin sukupuoliarviot jos ne ovat olemassa jossakin pöytälaatikossa näyttäkää ne meille tämän päivän keskustelussa on myös hallituspuolueiden riveistä tullut suuria vaatimuksia liittyen paikalliseen sopimiseen täytyy muistaa että paikallinen sopiminen on jo nyt monilla työpaikoilla totta käytössä oleva elementti sitä tehdään hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kesken mutta ennen kuin siitäkin tehdään pakkolaki kannattaa järjestää koulutustilaisuuksia siitä mitä paikallisella sopimisella voidaan työpaikoilla yhteistyössä yleensä tehdä näin alakohtaisena luottamusmiehenä entisessä työssä toimineena olen nimittäin törmännyt varsin usean kerran sellaiseen yrittäjään joka ei yksinkertaisesti tiedä mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan mitä paikallinen sopiminen pitää sisällään ja mitä sen kanssa voidaan käytännössä työyhteisössä työpaikoilla tehdä arvoisa puhemies nyt kun hallitus kuuntelee eri ryhmiä yksi toisensa jälkeen ja muuttelee ja vatuloi päätöksiään niin voi kysyä milloin se alkaa kuunnella oppositiota jos kätilöä kaivataan niin sellainenkin meillä on omasta takaa heittää kehiin nimittäin monta yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeistä sopimusta kätilöinyt kansanedustaja lauri ihalainen olkaa hyvät hän on teidän

puhemies edustaja taimelan puheenvuoron johdosta voisi todeta sen että hänen kotiseudullaan meidän maakunnassa salossa me olemme menettäneet kuusituhatta työpaikkaa nyt viimeksi tuhat työpaikkaa paljolti nokian tilanteen johdosta suomen taloudessa laajemminkin oli paljon yhden yrityksen yhden tuotteen varassa sitä ei enää ole nyt on hyvin paikkakunnille syntyy uusia

luottamusta suomen faktoihin että ne investoinnit kannattavat että siellä on tulevaisuudennäkymä yrityksen menestymiselle ja sen takia toivoisin että tämmöinen uudistusvalmius myöskin olisi sosialidemokraattisessa puolueessa laajempi ja että voisimme todella myöskin samantapaisia paikkakuntia auttaa sinne hallitus nyt tekee omia toimia eukin on mukana mutta totta kai me vaadimme tällaisen laajemman luottamuksen suomen talouteen investointien syntymiselle

arvoisa puhemies paitsi että me tarvitsemme joka seudulla joka on kokenut näitä erittäin vahvoja rakennemuutoksia sitä uudistusmielisyyttä ja me tarvitsemme sitä luottamusta jonka tässä edustaja äskettäin totesi me tarvitsemme myös niitä aitoja tekoja hallitukselta minä haluan muistuttaa hallituspuolueiden kansanedustajia että me olemme viime vuosina esimerkiksi viime vaalikauden aikana jolloin meillä oli työministerinä lauri ihalainen saaneet erilaisia satsauksia joissa oli tietysti myös eun globalisaatiorahasto mukana noin kaksikymmentä miljoonaa meidän seudulle niillä on ollut iso merkitys meidän työllisyydelle ja työllisyysmäärärahoille palkkatuelle minä toivon tietysti tältä hallitukselta vastaavanlaisia panostuksia tähän tilanteeseen tällä hetkellä näyttää siltä että että vastaavanlaisia panostuksia ei ole tulossa mutta lisätalousarviossa tietysti hallituksella on myös mahdollisuus antaa salon seudullekin muutakin kuin uudistusmielisyyttä ja luottamusta

arvoisa puhemies nokian romahduksen yhtenä syynä oli huono johtaminen ei niinkään sairausajan palkkojen maksaminen tai lomarahojen maksaminen me olemme tänään viimeksi täällä keskustelussa puhuneet paljon siitä että tuottavuutta yrityksissä nostetaan myöskin hyvällä johtamisella ja sillä että keskitytään myös työhyvinvointiin ja siihen että henkilöstöä kuunnellaan

arvoisa

että nämä vaikeat ajat ovat tulleet kovinkaan yllätyksenä enkä usko myöskään sitä että se on tullut kansalaisille yllätyksenä että jotain tarttis tehrä on tuskin yllätys se että me joudumme tekemään niitä kipeitä päätöksiä joudumme tekemään leikkauksia me olemme eläneet yli varojen viimeiset seitsemän vuotta meillä on yli sata miljardia euroa velkaa ensi vuoden budjettikin on osittain tehty varaan ja yksinkertaisesti tämä meidän tiemme ei voi jatkua tässä jo aiemmassa keskustelussa puhuttiin siitä mikä vaikutus tällä on nuorille mikä vaikutus tällä on lapsille ainakaan minä en haluaisi jättää jälkeeni sellaista yhteiskuntaa missä meidän lapsemme joutuvat maksamaan velat ja joutuvat kärsimään siitä että meillä ei ollut rohkeutta tehdä päätöksiä rouva puhemies yhteiskuntasopimusta yritettiin kaksi kertaa se ei johtanut tulokseen totta kai me olisimme kaikki halunneet että me yhdessä sopimaan yhdessä tekemään ja yhteiskuntasopimuksen kautta tätä kilpailukykyloikkaa edistämään mutta siitä ei tullut mitään se ei onnistunut joten hallituksen on toimittava niillä mahdollisuuksilla mitkä sillä toimia on mielestäni olisi vastuutonta mikäli hallitus ei nyt tekisi mitään pudottaisi rukkaset maahan ja antaisi ajan kulua ja katsoisi mitä tapahtuu me menisimme vain entistä enemmän syvemmälle velkaantuisimme

yksi asia johon puututaan kolmekymmentä prosenttia niistä pois tätähän ei aluksi löydetty siitä keinovalikoimasta vaan oli tämä ylityökor vausten leikkaaminen se vaihtoehto aluksi hyvä että löytyi tämä vaihtoehto onhan tämä asia joka kuitenkin tasapuolisemmin koskettaa ihmisiä ja ainakaan minulle ei tästä asiasta kritiikkiä ole tullut kyllä ihmiset ymmärtävät sen että nipistää pitää ja tämä on ehkä niistä kaikista kivuttomimmista keinoista puuttua tämä ensimmäisen sairauspäivään puuttuminen itse miettinyt sitä tässä kun syyllistetään tavallaan työnantajia siitä että että tästä tulisi palkaton mikä ihmeen vastuu se on vain sillä työnantajalla oltava tästä tulee joka tapauksessa kuluja jos ihminen on pois töistä joudutaan hankkimaan sijaisia joudutaan ne työt tekemään joka tapauksessa joten työantajalle tulee joka tapauksessa siitä kuluja ehkä tässäkin jaetaan niitä kustannuksia myös sitten niin työnantajan kuin työntekijänkin kesken eihän tämä mukava päätös ole mutta se on myös yksi välttämätön asia joka on tehtävä lomien lyhennystä tapahtuu kolmestakymmenestäkahdeksasta päivästä sinne kolmeenkymmeneen päivään tuossa kun ulkomaalaisten tuttujen kanssa puhuu niin kyllähän meillä lomat aika pitkät ovat ja ehkä on jopa kohtuullista myös niitä hieman lyhentää täällä heitettiin heitto ovatko hallituspuolueitten kansanedustajat lupaamassa lisää lomaa seuraavien vaalien alla ainakaan itse en tule siihen sortumaan kuten en myöskään viime vaalien alla jolloin sanoin että ei muuten tule helpot ajat olemaan ja näitä ikäviä päätöksiä vain tulee rouva puhemies on hyviä asioita me haluamme jakaa vanhemmuuden kustannuksia kaksituhattaviisisataa euroa korvaus äidin työnantajalle edistää nuorten naisten työllistymistä se on asia johon vihdoin ja viimein saadaan muutosta ja johon johon puututaan byrokratian purkuun on keskitytty aivan erityisellä tavalla ja niitä turhia normeja halutaan jotka työllistymistä estävät purkaa haluan vain tähän loppuun todeta että helppoja päätöksiä nämä eivät ole olisi mukava jakaa kaikkea hyvää kaikille ja riittävästi ja paljon mutta tällaista se on välillä niukkuudenkin jakaminen sitä kakkuakin on joskus vain kasvatettava eikä vain jaettava kyllä me suomalaiset tämän kestämme

arvoisa puhemies ja kuulijat

täällä on kaikki nämä leikkaukset ja ja hyvät ja huonot asiat varmaan jo käyty läpi ja ajattelin kertoa miltä minusta näytti tämä ensimmäinen budjettikäsittely nämä ensimmäiset päivät ja tämän tiedonannon käsittely otan joitakin ryhmäpuheenvuoroja tässä esille sdpn ihalainen toi esille sen että on tällä hetkellä syyttelyn syyllistämisen ja vastakkainasettelun ilmapiiri no itse tuossa jo aikaisemminkin totesin että en ainakaan näe että oppositio mitenkään tekisi töitä sen eteen ettei tällaista ilmapiiriä olisi hyvinkin paljon tulee hyvinkin ikävää heittelyä ja usein mielestäni ei niinkään asiallista hän otti myös puheeksi sopimusvapauden josta täällä on hyvin paljon tänään puhuttu meillä on paljon lainsäädäntöä jossa on tilanne että henkilöt eivät pääse sopimukseen mitä tehdään me olemme säätäneet lakeja ne ovat sillä lailla ratkaisuna siihen sopimukseen että jos ei päästä sopimukseen niin tuomioistuin sitten ratkaisee sen tämän lain nojalla ja siinä ei ole kummallakaan oikeastaan nokan koputtamista tämmöisiä ovat muun muassa oikeustoimilaki avioliittolaki perintökaari ja kuluttajalainsäädäntö me puutumme jälkikäteen sopimuksiin näissä laeissa ymmärrän hyvin tietysti vallinneen vakiintuneen sopimusvapauden ja totta kai toivon että sopimus syntyy mutta kuitenkin katson näin niin kuin täällä ovat muutkin sanoneet että jos sopimusta ei synny niin ei kai hallitus voi tumput suorana seistä en myöskään ymmärrä ajatusta että tähän sopimusvapauteen ei voisi missään olosuhteissa puuttua jotenkin miellän sen niin että kun meillä on itsenäinen valtio niin ei kai meidän rajojen sisäpuolella voi olla asioita joihin lainsäätäjä ei voi mitenkään reagoida ihalaisen puheenvuoro oli kyllä tosin muuten hirveän asiallinen ja erittäin hyvin kiitän häntä siitä vihreät totesivat että me teemme täällä osaamattomien maata ja he olisivat rahoittaneet näitä koulutusleikkauksia muun muassa kilometrikorvausten poistamisella tai leikkaamisella ja työmatkakulun verovähennyksiä alentamalla tämä tietysti lisäisi työn tekemisen kuluja koska työmatkat ja työajot jäisivät silloin työntekijän itsensä kustannettaviksi toisaalta olen myös sitä mieltä että tarvitseeko kaikkien ihmisten olla jopa ylikoulutettuja jos siihen ammattiin ei vaadita sellaista tutkintoa niin minkä takia meidän pitää väkisin edellyttää liian korkeita tutkintoja itse olen sitä ikäpolvea että viisitoista vuotiaasta asti olen tehnyt erilaisia töitä ja silloin se ei ollut hankalaa koska ei edellytetty joka asiaan tietynlaisia ajokortteja me voisimme joskus pohtia sitäkin asiaa

niinistö vihreistä totesi myöskin että työmarkkinaosapuolten pitää saada neuvotella näinhän heiltä on koko ajan toivottu ja edelleenkin sitä odotetaan vasemmisto oli kyllä sitten jo kaikista hauskin tai surkuhupaisin paavo arhinmäki sanoi että timo soini on sanonut että työmies on palkkansa ansainnut ja nyt sillä ei ole mitään väliä minä en ole timo soinin kuullut missään sanovan että työmies ei ole palkkaansa ansainnut nyt hallitus on tehnyt tiettyjä leikkausehdotuksia ja ja tuomassa tiettyjä lakeja minusta tämä on asioiden vääristelyä en minä ainakaan ole tällaista missään kuullut muutenkin minulle tuli mieleen lähinnä lastenohjelma paavo pesusieni kun oikein paavoa puristaa niin ulos voi tulla mitä vain alussa hän syytti ministereitä täällä talousrikollisiksi ja nyt hän tänään lauloi salissa kyllä minulle ainakin uutena kansanedustajana tuli semmoinen tunne että olemmeko me täällä lähinnä lastentarhassa kristillisdemokraatti räsänen oli erittäin asiallinen ja ilmoitti että he tukevat

hallituksen näkemyksiä hän oli hyvin hyvin perillä tästä juristeillekin tutusta ajatuksesta että parempi laiha sopu sopu kuin lihava riita minä olen tosiaan ollut monessa paikassa istuntosaleissa ja ja olen ollut vankien ja dementiapotilaiden kanssa tekemisissä ja kyllä jotenkin toivoisin että eduskunnassa käytäisiin välillä vähän asiallisempaa keskustelua huumoria voi olla ja heittelyä mutta jotenkin tuntuu että jos täällä lauletaan ja ja riekutaan niin kyllä se pikkuisen minusta tuntuu erikoiselta sitten olisin vielä pikkusen muutaman sanan sanonut perustuslainmukaisuudesta tämmöistä tapaustahan ei ole koskaan ennen ollut että työsopimuslakiin olisi tämmöisiä muutoksia tehty joten tulkinta asetelma on siten uusi eikä selvää ennakkotapausta ole esitettävissä joten

puhemies en missään vaiheessa sanonut että keskustelua ei saa käydä vaan sanoin että toivoisin ettei esitettäisi väitteitä että tämä on perustuslain vastainen puheenvuorossani totesin näin

arvoisa rouva puhemies

päivää työtä vaihdetaan työpaikkaa vaihdetaan välillä myös työsuhteet ja yrittäjyys vaihtelevat ja vuorottelevat meidän järjestelmämme tulee mukautua tähän jatkuvaan muutokseen niin työmarkkinajärjestelmän kuin sosiaaliturvajärjestelmänkin hallituksen kilpailukykypaketti lähtee siitä että kilpailukyvyn paraneminen auttaa kiistatta pitkällä aikavälillä luomaan uusia työpaikkoja meillä suomessa työikäinen väestö koko ajan pienenee mutta siitä huolimatta meillä on nuorisotyöttömyys erittäin korkealla tasolla esimerkiksi kotimaakunnassani keski suomessa se oli viime kesänä kolmekymmentäkaksi pilkku viisi prosenttia mikä on verrattain korkea vuosia sitten puhuttiin suurten ikäluokkien eläköitymisen vapauttavan suunnattoman määrän työpaikkoja tätä ei kuitenkaan ole tapahtunut ja nyttemmin tämä pitkittynyt matalasuhdanne taloudessa on aiheuttanut sen ettei eläköityvän työntekijän tilalle enää palkata uutta eivätkä etenkään yritykset kasvuhakuisetkaan yritykset välttämättä palkkaa nuoria töihin nyt kun vienti ulkomaille ei vedä uuden työntekijän palkkaaminen on yritykselle aina kuitenkin tavallaan riski ja tietynlainen investointi ja nyt tällä kilpailukykypaketilla pyritään myös tätä kynnystä madaltamaan korkea työllisyysaste on nuoren paras turva ja näillä kilpailukykyä parantavilla toimilla ne jotka siinä onnellisessa asemassa ovat että heillä on vakituinen työpaikka tai on työtä tinkivät myös työmarkkinoille kohta tulevien sukupolvien eteen jotta yhä useamman olisi sitten tulevaisuudessa mahdollista saada työtä arvoisa puhemies kiitän hallitusta siitä että tätä

näiden sunnuntai ja ylityökorvausten osalta vietiin hyvään suuntaan tasa arvonäkökulmasta kiitän erityisesti tästä tasa jossa vanhempainvapaan kustannusten tasaaminen tällä kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella tasaa etenkin nuorten naisten työmarkkinoilla esiintyvää epätasa arvoa se on askel oikeaan suuntaan on hyvä että tämä tavoite nyt etenee vaikka ikävä kyllä on todettava että miesvaltainen työmarkkinakenttä on tätä vuosia pyrkinyt jarruttamaan mutta nyt se menee eteenpäin ja ja uskon että tämä vanhempainvapaan kustannusten tasaaminen tulee helpottamaan nuorten naisten töihin pääsyä ja

parantaa sitä kautta

arvoisa puhemies täällä on puhuttu tästä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja kahdestatuhannestaviidestäsadasta eurosta joka sinänsä on ihan positiivinen asia mutta kun tämän hallituksen piti purkaa erilaisia normeja niin minä jään kysymään mitä tapahtuu sille nykyiselle korvausjärjestelmälle joka korvaa paljon kattavammin näitä kuluja kuin tämä euroa jäävätkö nämä molemmat voimaan onko meillä kaksinkertainen korvausjärjestelmä vai miten me toimimme tästä eteenpäin ja jos ajatellaan että äitiydestä aiheutuvat kustannukset ovat erilaisten laskelmien mukaan olleet

euroa ei kyllä riitä niitä korvaamaan siksi toivon että se kustannuksiin perustuva järjestelmä joka meillä on yhä edelleen saisi jatkaa hyvät kollegat edustaja ihalainen sanoi ryhmäpuheenvuorossamme mielestäni viisaasti että työmarkkinapolitiikassa kannattaa pitää paino sanalla taito ei sanalla voima mutta nyt tuntuu siltä että jotenkin tässä yhteiskunnassa käy niin että kun taidot loppuvat niin voimankäyttö kasvaa olipa kyse sitten työmarkkinapolitiikasta tai muusta kanssakäynnistä mikä näkyy vaikkapa erilaisina ääri ilmiöinä jos ajatellaan hallituksen voimankäyttölakeja pakkolakeja niin hallitus perustelee esityksiään kiireellä on tehtävä ratkaisuja heti on vahvistettava kilpailukykyä heti ja silti tästä huolimatta hallituksen toimien on ajateltu tulevan voimaan kaksituhattaseitsemäntoista eli ei sittenkään ihan heti ei sittenkään niin kiireellä siksi on hyvä että neuvotteluja jatkettaisiin jotta näistä epämuodostuneista esityksistä päästäisiin lopulta eroon jos ajattelemme sitä isoa muutosta mitä hallituksen esityksissä on tapahtumassa niin jälleen tullaan tuohon säätelyn purkamisen hallitus tuo nyt minimin rinnalle myös maksimin ja se on yksi väline joka jäykistää meidän työmarkkinoitamme hallituksen suunnittelema sunnuntaikorvaus muuttui lomarahaleikkuriksi ja se sinänsä varmasti jakaa tätä taakkaa oikeudenmukaisemmin ja laajemmalle mutta tällä mekanismilla hallitus puuttuu suoraan palkanmuodostukseen lomapalkka on ollut osa palkkaa se on vain sovittu lomaltapaluukorvaukseksi ja luulen että tästä tulee vielä aikamoinen soppa koska eivät nuo korvaukset ole samoja kaikissa työehtosopimuksissa eivät ne määräydy kaikissa samalla tavalla jos mietimme vaikkapa niitä erilaisia prosenttipalkkaisia provikkatöitä jotka eivät tähän mennessä ole olleet näiden korvausten piirissä niin miten tuo aika sitten siellä määritellään sanon vaan että siinä on juristeilla aika paljon töitä että löytyy sellainen lakimuoto joka tämän poliittisen tahdon todeksi rakentaa

ensin sovittiin että saa olla kolme päivää sairaana työnantajalle ilmoittamalla sairauspäivät vähenivät ja sairauskulut vähenivät ja säästimme miljoonia sen jälkeen kun kun lisäsimme tuota määrää tilanne alkoi muuttua kyseenalaisemmaksi koska silloin estyi myös lääkäriin pääsy eli kaikki vaikuttaa kaikkeen mutta useimmiten luottamus on se joka työyhteisöissä toimii minulle laittoi viestiä eräs yrittäjä joka sanoi että hänellä on parisenkymmentä työntekijää hän sanoi maksavansa palkkaa noin tuhatkuusisataa euroa kuukaudessa ja hän oli äärimmäisen huolissaan tästä sairauskarenssista koska hän sanoi että hän tehnyt pitkään töitä jotta hän on saanut oppimaan työntekijänsä pysymään pois töistä silloin kun he ovat sairaita mutta tuolla matalapalkkaisella alalla hänen pelkonsa oli että nuo työntekijät tulevat tästä eteenpäin sairaina töihin

päivää pois ja menetys olisi seitsemänsataa euroa mutta kaikkein surullisin tämä ratkaisu on niille ihmisille jotka sairastavat vaikkapa syöpää tai reumaa tai jotain muuta vakavaa sairautta joka johtaa siihen että silloin tällöin joudutaan olemaan pois työstä useammin kuin niin sanotusti normi

arvoisa puhemies haluan edustaja filatovin puheenvuoron loppuun jossa hän viittasi esimerkiksi syöpää sairastaviin tai pitkäaikaissairaisiin että minun mielestäni siihen pitää kyllä löytää sellainen malli että tämäntyyppisessä tilanteessa jokainen hoitopäivä ei voi tietenkään olla yksi erillinen sairauslomapäivä vaan vaan siinä pitää katsoa kokonaisuutta itse itse olen siitä myös huolissani ja näen sen kyllä näin

on hienoista kasvua jo nähtävissä mutta valitettavasti tuo imu ei ole riittänyt vielä meille meillä rakenteet jarruttavat aika merkittävästi sitä että pääsisimme samaan kasvuun mukaan itse asiassa ensi vuoden ennusteesta yksi pilkku kolme prosenttia kun sitä katsoo aiempien vuosien ennusteisiin on rehellistä todeta se että taitaa olla niin että viitenä kuutena

miksi meillä työpaikkoja ei sitten synny yksi merkittävä syy siihen on se että me olemme noin viisitoista prosenttia kilpailukyvyssä jääneet meidän keskeisistä verrokkimaistamme ja tätä nyt tavoitellaan kiinni kurottavaksi niin että viiden prosentin parannus saataisiin kustannuskilpailukykyyn mitä pakettia tänään olemme käsittelemässä sen jälkeen toinen viisi prosenttia tulisi maltillisista palkkaratkaisuista sitten kolmas viisi prosenttia syntyisi yrityksissä minne haluamme luoda edelleen mahdollisuuksia parantaa mahdollisuuksia hakea tuottavuutta lisää esimerkiksi paikallinen sopiminen on siinä merkittävässä roolissa jos tässä kokonaisuudessa yhdessä onnistumme työntekijöiden työnantajien ja myös meidän poliitikkojen ja kaikkien suomalaisten kanssa niin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista hallitus on linjannut että tulisi noin miljardin euron veronkevennys mikä kohdistettaisiin pääpainoltaan pieni ja keskituloisiin kun nämä paketin toimenpiteet jotka siis hallituksen toimissa rajautuvat sellaisiin toimenpiteisiin joita voidaan lailla säätää tulivat julkisuuteen niin itse kiinnitin välittömästi huomiota juuri tähän samaan mikä on ollut se ehkä eniten keskustelua aiheuttanut eli sunnuntailisät pyhälisät eli sunnuntailisät pyhälisät ylityökorvaukset toin tämän esimerkiksi omassa ryhmässä esille että tämä tulee kohdistumaan epätasaisesti eri työntekijöihin tästä olisivat eniten kärsineet sairaanhoitajat hoiva ala poliisit palomiehet ja kaupan ala ja minun mielestäni oli järkevää ja arvostusta herättävää että

pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb ja soini päättivät muuttaa tätä ja tuoda tuoda tähän sellaisia elementtejä että sunnuntailisät ja ylityökorvaukset säilyvät ulkopuolella pidän myös erittäin arvokkaana sitä että tämä hallitus nyt tekee ratkaisun perhevapaakustannusten tasaamisesta eri yritysten kanssa tämä tulee merkittävästi parantamaan naisvaltaisten alojen työllisyystilannetta ja ja myös tasoittamaan kustannuksia siinä mielessä pidän tätä yhtenä aivan keskeisen tärkeänä ratkaisuna ja myös sitä että hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa

työnantajat millään tavalla ole mukana ovat tietenkin ja työnantajat ovat mukana myös sitä kautta että toivottavasti näillä toimenpiteillä tähän maahan saadaan lisää työpaikkoja voiko tulla parempi paketti voi tulla parempi paketti hallitus sipilän johdolla kaksi kertaa yritti neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta sitä ei syntynyt senkin jälkeen ovi on pidetty auki vaihtoehtoisille toimenpiteille ja edelleen se pidetään auki sinne asti kunnes päätökset on eduskunnassa säädetty jos työnantajat ja työntekijät yhdessä pääsevät muihin ratkaisuihin joilla saavutetaan tämä sama viiden prosentin tuottavuuden kustannuskilpailukyvyn parannus niin totta kai vastuullinen ja viisas hallitus siinä tulee vastaan ja ottaa niitä toimenpiteitä käyttöön ja itse asiassa työmarkkinajärjestöillä näitä toimenpiteitä on paljon enempi käytettävissä niin että vastuu jakaantuu tasaisemmin eri eri aloille ja eri työntekijöille

puhemies kuinka edustaja heinonen suhtautuu sellaiseen sairastumiseen kun sairaanhoitaja työvuorossaan saa noro virusta sairastavan potilaan oksennuksen päälleen ja on seuraavana päivänä itsekin mahataudin kourissa kuinka on rangaista näitä henkilöitä jotka työnsä vuoksi sairastuvat kuten edustaja heinonen opettajana tietää kuinka paljon opettajat saavat lapsilta erilaisia virustauteja eli työnsä vuoksi sairastuvat ja joutuvat sen maksamaan itse omasta palkastaan kuinka tämä epäoikeudenmukaisuus

kuvasi tässä hyvin niitä ongelmatilanteita joita syntyy vaikka tahto olisi purkaa näitä kohtuuttomuuksia niin yksinkertaisesti sairauksia ja työelämätilanteita on niin paljon että luulenpa vain että on mahdotonta säätää sellaista lakia joka tapauskohtaisesti ottaisi nämä erot huomioon ainoa keino on se että tähän tulee joku katto jonka muutaman omavastuupäivän jälkeen ei enää olisikaan omavastuuta tai jotakin vastaavaa silloin se voisi tulla näitä tilanteita vastaan mutta kun edustaja heinonen puhui tästä naisnäkökulmasta ja sunnuntaikorvauksista niin toivoisin että ottaisitte huomioon myös sen että sairastavuudella on sukupuoli naiset ovat enemmän pois työelämästä kuin miehet sitten jos katsotaan erilaisissa työtehtävissä olevia ihmisiä niin vaikkapa teollisuudessa niiden ihmisten jotka ovat duunarina siellä lattiatasolla sairastavuus on kolme kertaa suurempaa kuin samassa firmassa toimihenkilöiden enkä usko että he ovat laiskempaa porukkaa tai lintsaavampaa porukkaa yksinkertaisesti työ on raskaampaa ja se johtaa siihen että sairastutaan enemmän mutta näissä suorittavissa työtehtävissä on paljon hyviä esimerkkejä joissa itse asiassa ylimääräisillä lomapäivillä on saatu lisää terveyttä ja säästöä

joka tarvitsee näitä hoitoja on sitä keskustelua jota pitää käydä sitten siinä vaiheessa kun sitä lakia laaditaan ilman muuta tämäntyyppiset asiat täytyy ottaa huomioon ja jos työstä aiheutuu se että sairastuu vaikkakin lyhyeksi aikaa niin ilman muuta se täytyy ottaa huomioon mutta tämä keskustelu itse asiassa kuuluu siihen kun sitä lakia laaditaan

osoittaa ihan konkreettisella tavalla sen kuinka vähän on tutkittu näiden kilpailukykyä parantavien toimien vaikuttavuutta ja ja minusta on ihan oikein että oppositio kysyy vaikutusarviointien perään nyt täällä hallituspuolueet yrittävät todistella kuinka sitten lainsäädännön vaiheessa voidaan tarttua joihinkin epäkohtiin minusta tämä on todella iso asia yhteiskunnalle

tehdään nyt yhdessä sellainen ratkaisu joka on oikeudenmukainen ja joka parantaa aidosti kustannuskilpailukykyä nyt me olemme tilanteessa jossa nämä vaikutusanalyysit sanovat että näin ei tule käymään ja sen takia minusta tätä pakettia pitää vastustaa

mutta kyllähän sdpn ryhmän esitys päivällä että siirretään koko asian käsittely valiokuntiin ja aletaan sieltä sitten hakemaan perustuslakivaliokunnan kannanottoa nyt näyttää tässä tilanteessa selvältä ajan peluulta ja ja itse näen sen myös että siinä sdp hakee tällaista puolueen profiilin nostoa että se näyttäisi tuonne sakn suuntaan aika hyvältä koska siellähän on ensi vuonna puheenjohtajapeli käymässä ja on vähän tämäntyyppistä peliä mutta kyllä ihan selvästi tämä

teroitus vielä läpi elikkä vielä edustaja kiuru ja filatov ja sitten ehkä pari minuuttia edustaja heinoselle

arvoisa puhemies kyllä tämä kommentti tuntuu tosi erikoiselta silloin kun ministerinä jouduin esittelemään eduskunnalle erilaista lainsäädäntöä ja sellaista lainsäädäntöä joka on tuleva voimaan jo silloin ennen kuin päästiin alkua pidemmälle vaadittiin vaikuttavuusarvioita minusta eduskunnan arvovaltaa kyllä väheksytään jos meillä ei ole varaa ja myöskään pokkaa näitä kilpailukykyä parantavia toimia tutkia nyt tuntuu aika oudolta että hallitusjoukot ovat linnoittautuneet sen kannalle ettei yritetä edes katsoa ovatko nämä mahdollisia toteuttaa tullaan sitten maitojunalla myöhemmin takaisin kun ei haettu yhteistä ratkaisua jonka kaikki yhteiskunnassa voisivat kestää ja joka olisi oikeudenmukainen en siis yhtään ihmettele

arvoisa puhemies mitä tulee tähän valiokuntakuulemiseen se kai eduskunnassa on ihan normaalimenettely jos meillä on asioita me kuulemme valiokunnissa asiantuntijoita ajan peluusta on turha syyttää koska näiden lakien olisi tarkoitus tulla voimaan vasta kaksituhattaseitsemäntoista jos me olisimme kuukauden verran kuulleet asiantuntijoita valiokunnissa se ei olisi myöhästyttänyt tätä aikataulua ollenkaan mutta luulenpa että hallituspuolueissa pelätään sitä että siellä olisivat tulleet nämä ongelmakohdat liian selkeästi näkyviin ja se olisi vaikeuttanut paketin eteenpäinviemistä mutta se olisi myös antanut tukea hallituspuolueille valmisteluun kun olisi tiedetty mitkä ne ongelmakohdat ovat

edustaja heinonen ja edustaja satonen ja näissä oloissa molemmille minuutti edustaja heinonen yksi minuutti
arvoisa puhemies ryhmäpuheenjohtaja vei toisen minuutin koetan tiivistää työnantajat ovat tähän asti tietysti kantaneet täyden vastuun sairauslomapäivistä itse asiassa tässä tutkimuksessa joka julkisuudessa oli seitsemäntoista prosenttia kertoi olleensa sairauslomalla vaikka ei ollutkaan sairaana se on tietysti tässä se valitettava joukko arvostan edustaja filatovin osaamista ja ja tietoa työelämäkysymyksissä tässä salissa varmasti kaikista korkeimmalle ja on totta että sairaanhoitajat opettajat ja tämäntyyppiset kysymykset tulee käydä tässä lain valmistelussa läpi ääritilanteet esimerkiksi syöpähoitotilanteet niin kuin tuossa puheenvuorossa totesin ovat sentyyppisiä että ei voi olla että jokainen hoito on oma sairauslomapäivä vaan näihin löytyy lainvalmistelun kautta ehdottomasti ratkaisut itse vetoan työmarkkinajärjestöihin että ratkaisu löytyy aivan loppuun haluan todeta että vaikuttavuusarviointi tehdään normaaliin tapaan lainvalmistelun yhteydessä hallituksen esitykset tulevat eduskunnan käsittelyyn keväällä ja kesällä kaksituhattakuusitoista niin että päätökset voidaan tehdä kesällä kaksituhattakuusitoista arvoisa puhemies

vain lyhyesti sanottuna itse asiaan jos työmarkkinajärjestöt olisivat kyenneet jo tähän mennessä tekemään yhteisen esityksen jota on kolme kertaa jo yritetty ja neljäs yritys on menossa niin me emme ensinnäkään olisi tässä tilanteessa eli se on se tausta minkä takia tässä tilanteessa nyt ollaan ja sen takia olisi hyvä että että sinne päin kaikki vetoaisivat kun laajalti toivotaan että sieltä ratkaisu tulee

tästä käsittelyjärjestyksestä minäkin olen ollut neljä vuotta perustuslakivaliokunnan jäsen ja minun tietääkseni se ei ole mikään ennakkotarkastuselin vaan vaan kyllä kyllä asia menee juuri niinpäin että sitten kun täällä on lakiesitys se lakiesitys varmasti tulee sen jälkeen työelämä ja tasa arvovaliokuntaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta antaa siitä lausunnon ja silloin se käsitellään perusteellisesti nyt kun meillä ei edes ole yksityiskohtaista lakiesitystä mihin muun muassa heinonen viittasi filatovia kommentoiden eihän meillä voi kantaa
varsinaisiin puheenvuoroihin siirrytään nyt ja edustaja kantola

arvoisa puhemies

hallituksen esitys jota sitten käsitellään on aika merkillistä että nyt viime aikoina aina kun meillä on porvarihallitus niin niin ollaan jotenkin pakkolakien säätämisen edessä ja keskustavetoinen hallitus niin ollaan pakkolakien pakkolakien säätämisen edessä kaksituhattaseitsemän jolloin olin ensimmäistä kautta ensimmäistä vuotta eduskunnassa syksyllä oli aika kovat ajat muistatte tämän hoitajien työtaistelun joka liittyi siihen että hoitajien piirissä oli syntynyt käsitys että eräskin meidän eduskuntapuolueista oli luvannut vahvaa palkankorotusta ja etuisuuksien kasvattamista hoitajasektorilla tästä sukeutui sitten ankara työtaistelu joka oli omiaan niin koimme vahvasti silloisessa eduskunnassa jopa kansalaisten hoidossa olevien ihmisten terveyden jopa hengen siinä tilanteessa sitten meillä tänään on vähän kerrattu sitä keskusteluissa useampikin valiokunta istui joko pyhänä tai yötä päivää saadakseen nopeasti sellaisen lainsäädännön voimaan jota tarvittaessa voitaisiin käyttää niin että kansalaisten terveyden vakavalta vaarantamiselta ja hengen menetykseltä voitaisiin välttyä pakottamalla lain nojalla jotkut hoitajat hoitamaan tehtäviään vaikka työtaistelu olikin päällä no koskaan tuota lakia ei jouduttu soveltamaan onneksi työtaisteluun löytyi sitten muunlainen ratkaisu nyt on toinen tilanne nyt ollaan myös eräänlaisen pakkolainsäädännön edessä siinä mielessä tilanne on samanlainen me joudumme miettimään sitä onko mahdollista onko riittävät perusteet puuttua perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin hallituksen tiedonannossa on kiitettävän pitkä jakso pohdintaa jossa pohditaan näiden esitysten luonnosten suhdetta perustuslakiin ei tietenkään vielä lakiesityksen mutta kuitenkin tämän periaatteellisen konkreettisen tasoisen hahmotelman suhdetta perustuslakiin perusoikeuksiin nimenomaan siellä

täällä selostetaan sitä että perustuslakivaliokunnan käytännössä ei tähän mennessä ole koskaan arvioitu sellaista lakiehdotusta jonka perusteella työehtosopimuksella ei saisi työntekijän eduksi poiketa lainsäännöksistä siis lailla on säädetty minimiä ja sen päälle on voinut sitten sopia työehtosopimuksella mutta nyt meillä on uusi tilanne ja tästä ei ole ennakkotapausta miten perustuslain näkökulmasta tulkitaan tätä sopimusvapauteen puuttumista yhteen keskeiseen yhteen keskeiseen perusoikeuteen ja kysymys joka tulee hyvin tässä hallituksen tiedonannossakin kun käydään läpi tätä perusoikeusasetelmaa se keskeinen kysymys kuuluu ovatko hallituksen nyt valitsemat keinot joita tullaan sitten lainsäädännössä tuomaan oikeasti välttämättömiä nimittäin perusoikeuksiin voidaan puuttua vain silloin kun se keino joka tarvitaan ja joka johtaa niiden puuttumiseen on ainoa on oikea on välttämätön keino siihen tavoitteeseen nähden johon pyritään niin että se on oikeutettu sillä perusteella samassa yhteydessä on kysyttävä vievätkö hallituksen nyt valitsemat keinot joilla puututaan perusoikeuksiin siihen päämäärään jonka me hyväksymme kustannuskilpailukyvyn parantamisen me hyväksymme työllisyyden parantamisen tavoitteen verotulojen kasvun tavoitteen ja sitä kautta kaikki hyväksymme sen että hyvinvoinnin säilymistä ja turvaamista tässä tavoitellaan ja sitä kautta monien sosiaalisten terveyteen sosiaalitoimeen liittyvien perusoikeuksien turvaamista vievätkö nämä keinot siihen ja ovatko ne välttämättömiä tämä on se kysymys jota perusoikeuksien näkökulmasta joudutaan pohtimaan mielestäni tätä voi epäillä hallituksen ratkaisuja kiirehtivä on jo vaarantanut mahdollisuudet maltilliseen palkkaratkaisuun vielä ei ole menetetty sitä kokonaista mahdollisuutta mutta tämä on vaarantunut jos hallitus nyt tällä niin sanotulla pakkolainsäädännöllään saakin aikaan viiden prosentin kustannuskilpailukyvyn parantamisen kun tavoitellaan sitä viittätoista kaiken kaikkiaan okei saadaan se viisi prosenttia mutta saattaa käydä niin että edessä olevissa työmarkkinaneuvotteluissa kun sopimuskausi päättyy sama viisi prosenttia menetetään kustannusten hillinnässä eli kun puututaan perusoikeuksiin ja ryhdytään niitä rajoittamaan olisi mielestäni oltava varmuus siitä että käyttöön otettu keino johtaa tuloksiin eikä aiheuta päinvastaisia vaikutuksia haittavaikutuksia siihen tavoitteeseen nähden nyt kustannuskilpailukyvystä puhuen suomi on edelleen kolmen an ja aa plus luottoluokituksen maa on kyseenalaista mielestäni onko tilanne niin vakava että joudutaan puuttumaan perusoikeuksiin kuten hallitus nyt tekee nyt ei ole terveyden vaara nyt ei ole kansalaisten hengenmenon vaara niin kuin oli vuonna kaksituhattaseitsemän syksyllä edellisen keskustajohtoisen hallituksen aikana nyt pitää miettiä sitä onko tilanne niin vakava että meillä on perusteet puuttua perusoikeuksiin ja ovatko ne keinot niitä jotka vievät perille eivätkä aiheuta haittavaikutuksia jotka tuhoavat sen mitä tavoitellaan

edustaja kantolan ansiokkaaseen puheenvuoroon että perusoikeuksien rajoittamisperusteissa kaikissa oppikirjoissa erityisesti korostetaan sitä että taloustilanne ei ole sellainen syy jonka perusteella perusoikeuksia voidaan rajoittaa mikäli perusoikeuksien rajoittamiseen ei siis löydy muita painavia perusteita se ei yksinään sellaiseksi riitä

herra puhemies suomi tarvitsee uudistuksia siitä ei liene kenelläkään epäselvyyksiä hallitus on lähtenyt uudistusten tielle lukuisalla joukolla erilaisia asioita se on asettanut myöskin selkeät tavoitteet erittäin selkeät tavoitteet ja tämä on uutta suomalaisessa politiikassa halutaan talouden sopeutusta maltillista talouden sopeutusta halutaan tehdä rakennemuutoksia tuntuvia rakennemuutoksia on valittu strategiset kärkihankkeet ja kustannuskilpailukyvyn vahvistaminen on yksi näitä asioita joilla tähän samaan tavoitteeseen pyritään miksi tätä tehdään siksi että suomi on jäänyt yhä enemmän jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaistaan joissa näitä uudistuksia on jo ajat päivät sitten tehty suhteellinen taloudellinen tilanne on euroopan huonoin työttömyys kasvaa kaiken aikaa ja on euroopan kärkeä luottoluokitusyhtiöt ovat muuttaneet arvioitaan suomen talouden tilasta ja niin edelleen nämä ovat niitä perusteita miksi hallitus on tähän lähtenyt samalla hallitus on myöskin lähtenyt uudistamaan suomalaista päätöksentekomekanismia enää ei ole tärkeää se mitä ovat ne keinot vaan tärkeintä on se että saavutetaan tavoitteet tämä on sellainen uudistus joka tuntuu hämmentävän nyt niin täällä eduskunnassa tämänkin päivän keskustelussa kuin aivan erityisesti tuolla työmarkkinajärjestöissä halutaan edelleenkin monella osin elää siinä vanhassa ajassa jota ei vain enää ole maailma ympärillämme on muuttunut niin paljon että se tarvitsee tuntuvia uudistuksia juuri niitä uudistuksia joita nyt haetaan meidän päätöksentekomekanismimme on kaivannutkin tuulettamista ja se ummehtuneisuus joka meillä on ollut ei voikaan enää jatkua nyt pitää kaikkien nähdä se että ne uudistukset tarvitaan ja niitä on tehtävä ja tuoda aidosti pöytään ne kaikki vaihtoehdot hyvät vaihtoehdot joita tässäkin tämänkin päivän keskustelussa ja se on tämän päivän keskustelun hyvä asia on joitakin täällä tullut mutta perusvire on mielestäni edelleen ollut liian passiivinen uudistusten tekemiseen aktiivisuutta toivon meiltä kaikilta ilman muuta

kuuluu se että kannetaan huolta ja kannetaan vastuuta kokonaisuuksista totesin jo aiemmin päivällä että kokonaisuuksia talouden kannalta kokonaisuuksia ei aidosti tarkastele mikään muu taho kuin kulloinenkin eduskunta ja kulloinenkin hallitus kaikilla muilla on enemmän tai vähemmän se oma intressi päällimmäisenä ja kokonaisuus silloin hämärtyy on aivan luonnollista että hallitus ja eduskunta kokoavat nämä kaikki yhteen ja tarkastelevat sitten sitä kokonaisuutta myöskin talouden ja työllisyyden näkökulmasta

tämä johtuu siitä että yritykset jotka luovat sen talouskasvun luovat ne työpaikat eivät luota siihen että suomeen kannattaa investoida ja että täällä voi menestyä tähän on saatava muutos ja myös siihen problematiikkaan hallituksen ehdotukset ja linjaukset tähtäävät että tuo luottamus kasvaa ja investointeja saadaan suomeen suunnattua kun täällä on mistä voidaan löytää se takuu että nämä valitut keinot taikka valitut tavoitteet paremminkin tässä vaiheessa vielä johtavat tähän toivottuun lopputulokseen niin eihän sellaista takuuta voi kukaan antaa mutta se on selvä että jos ei uudistuksia tehdä ja epäluottamus yritysten taholta suomen tilannetta kohtaan jatkuu ei vuorenvarmasti niitä investointeja tule ja siksi niitä uudistuksia tarvitaan että me saamme investointijunan liikkeelle ja syntymään työpaikkoja tähän maahan on aivan päivänselvää että näin päin se talouden mekanismi toimii ei julkinen valta voi tänne työpaikkoja luoda vaan kyllä ne syntyvät tuonne elinkeinoelämän puolelle meillä on suomessa paljon sellaisia mahdollisuuksia joissa on maailmanlaajuiset trendit menossa ja se pitää meidän huomioida ja meidän pitää olla siinä kärkijoukoissa yksi sellainen on ilman muuta laajasti ottaen biotalous ja ne uudet teknologiat puhtaat teknologiat me olemme siinä hyviä maailmanlaajuisesti otetaan siitä kaikki hyöty koko kansantaloudelle irti

arvoisa puhemies

suomalaisen työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitystrendi on ollut negatiivinen jo yli kaksikymmentä vuotta nokian vaikeudet näkyvät tuottavuustilastoissa piikkinä vuonna kaksituhattakahdeksan muuten kehitys on jatkunut suoraan alas perinteisesti työehtosopimusneuvotteluissa on jaettu tuottavuuden kasvun hedelmät työn ja pääoman kesken vuoden kaksituhattayhdeksän jälkeen jaettavaa ei enää ole ollut päinvastoin sekä työn tuottavuus että kokonaistuottavuus ovat laskeneet kehitys on ollut negatiivinen kuten tuotantotalouden perusopintojaksolla opetettiin tuottavuutta nostetaan investoimalla ei palkkoja laskemalla ei työaikoja pidentämällä vaan investoimalla työvälineisiin osaamisiin ja toimintatapoihin jos hallitus haluaa aidosti parantaa kilpailukykyä sen pitäisi kaikin tavoin kannustaa työnantajia investoimaan tuottavuuteen esimerkiksi viron yritysverotus kannustaa pitämään rahat yrityksessä ja investoimaan osinkojen maksamisen asemesta investoinneista tärkeimpiä ovat toimintatavat sillä jos uudet työvälineet eivät muuta toimintaa tuloksena on helposti kutsuttu tuottavuusparadoksi tuottavuusparadoksi tarkoittaa sitä että investointi työvälineisiin johtaakin tuottavuuden laskuun tuottavuusparadoksi koettiin esimerkiksi kahdeksankymmentä luvulla eräissä tehtaissa joissa oli investoitu tietotekniikkaan mutta työn tuottavuus laski rajusti selitykseksi paljastui se että tietotekniikka nostaa tuottavuutta vain jos sen avulla mahdollistetaan uusia toimintatapoja muuten tuloksena on automatisoitua tehottomuutta suomalaisen työn tuottavuuden trendi on tosiaan ollut negatiivinen jo yli kaksikymmentä vuotta koko sen ajan kun suomalaisille työpaikoille on on kannettu tietokoneita suomea riivaa kansallinen tuottavuusparadoksi siinä on syy suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn katoamiseen ei sari sairaanhoitajan palkankorotuksissa meidän palkkatasomme ei ole kilpailijamaitamme korkeampi meidän työaikamme ei ole kilpailijamaitamme lyhyempi sen sijaan suomalainen työtunti tuottaa vähemmän kuin kilpailijamaissa meidän tuottavuutemme on jäänyt kilpailijamaista jälkeen hallituksen haasteena onkin keksiä miten kannustaa yrityksiä tekemään aito digiloikka uudistamaan radikaalisti toimintatapaansa ja liiketoimintamallinsa uuden tekniikan avulla jos ja kun ne eivät itse sitä ymmärrä ja julkisen sektorin tuottavuus se on vielä vaikeampi rasti me emme edes tiedä miten tuottavuus on kehittynyt kunnissa ja valtiolla miksi emme siksi että tilastokeskus ei enää edes tilastoi julkisen sektorin tuottavuutta säästösyistä ja siitä säästöstä vastaa edellinen eikä tämä hallitus se tunnustettakoon miten meidän kuvitellaan lopettavan valtion ja kuntien velkaantuminen jos meillä ei ole edes mitään käsitystä siitä miten julkisella sektorilla tehdään töitä digitalisoi siinä sitten julkisten palveluiden tuotantoa tämä ei enää muistuta tarinaa laihialta tämä muistuttaa tarinaa hölmölästä arvoisa puhemies suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatu laatu josta ollaan valmiita maksamaan suomalaisen työn hinta laadun kehittäminen kilpailijamaita nopeammin edellyttää kilpailijamaita parempaa tutkimusta ja parempaa koulutusta jotka mahdollistavat ne kuuluisat innovaatiot tuoteinnovaatiot tuotantoinnovaatiot ja liiketoimintainnovaatiot koulutus ja tutkimus tutkimus ovat kansallisia investointeja joista säästäminen kostautuu kalliisti ja mitä hallitus tekee vähentää yliopistotutkintojen määrää ja leikkaa tutkimusmäärärahoja suomi nousi yhdeksänkymmentä luvun lamasta nimenomaan investoimalla osaamiseen koulutukseen ja tutkimukseen nyt hallitus ei jostain syystä halua käyttää tätä hyväksi ja toimivaksi havaittua reseptiä

tälleen maatalon emäntänä huvittaa että täällä halutaan aina sopivaan väliin ottaa semmoinen hauska esimerkki tuosta laihialaisesta hevosesta joka kuoli juuri kun oppi olemaan syömättä meillä savossa on vielä muutama navetta jossa on ihan eläviä lehmiä ja minun mielestäni tässä tilanteessa suomessa on enemmänkin kyse semmoisesta lehmästä joka kuoli kun sille oli annettu liian paljon jauhoja se oli puhaltunut silloin henki lähtee ja siihen enää auta mitkään toimenpiteet ja olipa kyse eläimestä mistä tahansa niin nyt tämän hallituksen tekemisistä voisi ajatella että nyt etsitään uusia laitumia nämä laitumet on syöty ja ja nyt pitää niitä lankoja siirtää jotta olisi uutta evästä mutta sitten kuitenkin pointti ja asia mitä tässä edustaja kasvi puheenvuorossaan myös toi hän kritisoi ettei ole onnistuttu digitalisoimaan julkisia palveluja myös hyviä esimerkkejä onnistuneesta julkisten palvelujen digitalisoinnista on kela ja verohallinto erittäin toimivia ratkaisuja
arvoisa puhemies minusta tämä on jollakin tavalla uskomatonta kai meidän nyt kannattaa myöntää se että jopa oecd pitää suomen kilpailukykyloikkaa yhdeksänkymmentä luvulla onnistuneena juuri sen takia että me satsasimme osaamiseen minusta se on erittäin huolestuttavaa että kun me rakennamme kilpailukykyloikkaa siitä osaamisloikkaa semmoinen ajatus että nämä keinot olisivat jollakin tavalla vanhentuneita tai nämä olisivat jollakin tavalla käyttökelvottomia tässä ajassa että nyt tarvitaan uusia työkaluja minusta se on ihan hirvittävän huono juttu että annetaan ymmärtää että ei ole järkevää osaamiseen satsata nimittäin se on ainoa tapa jolla suomi lamankin aikana yhdeksänkymmentä luvulla selvisi että me ja sitä kautta minun mielestä kansanedustaja kasvi oli oikeassa siinä että meidän ei pidä samaan aikaan tehdä hullua hyppyä taaksepäin kun meidän pitäisi tehdä aidosti se osaamisloikka joka tulisi ihan varmasti takaisin yhden euron sijoitus

huonompi kuin ruotsissakaan mutta meidän kilpailukyky on mennyt ei osaamistaso yhdessä vuodessa häviä ja sitä on pidetty suomessa meidän kilpailijamaihin verrattuna ihan hyvällä tasolla ongelma on kuitenkin se että euron arvo määräytyy euroalueen suurimman talouden saksan mukaan ruotsilla on oma rahapolitiikka ja nyt ollaan viime päivinä luettu näistä uskomattomista miinuskoroista joilla joilla ruotsi omaa kilpailukykyään pitää ylhäällä se on täysin talousteorian vastaista mutta ruotsi on onnistunut jälleen kerran tässä ja tästä on tullut se että kun suomi ei ole tehnyt mitään niin me olemme

edustaja heikkinen ja sen jälkeen edustaja kasvi ja ja sitten kyllä mennään eteenpäin
arvoisa puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossa viittasin tähän puhaltuneeseen lehmään ja sillä lähinnä tarkoitan sitä että me olemme velkaelvyttäneet vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattaneljätoista viisikymmentäseitsemän pilkku viisi miljardia euroa kaksikymmentäkolmetuhatta euroa per kotitalous me olemme nähneet että tämä tie on nyt kuljettu loppuun sen takia on pakko etsiä uusia ratkaisuja se on tässä salissa tämän päivän teema mistä puhutaan mitä uusia lääkkeitä me löydämme

erittäin sairaalle miehelle euroopassa elikkä suomelle enää eivät entiset lääkkeet riitä ne on käytetty loppuun ne eivät tehonneet on viisautta etsiä uusia ratkaisuja vaikka ne olisivat kipeitä ja niin se on vaan tuolla sairaalassakin että kyllä se leikkauskin tekee ensin kipeää mutta usein se

siirrytään varsinaisiin puheenvuoroihin täällä seuraavana edustaja vartiainen edustaja vartiainen poissa edustaja vikman

teot työn lisäämiseksi ovat välttämättömiä koska haluamme ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja pelastaa sen kuuntelemalla hallitus on osoittanut että vaihtoehtoja on mutta tekemättä ei voi jättää oppositiolta puolestaan tänäänkään niitä todellisia vaihtoehtoja ei ole kuultu on kuultu vain ei hallituksen päätös korvata sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkaukset pienentämällä lomarahaa oli tervetullut ratkaisu lisistä leikkaaminen olisi kohdistunut erityisesti naisvaltaisten alojen työntekijöihin lomarahoista leikkaaminen puolestaan on tasapuolisempaa tähän oppositio sanoo että ostovoima heikkenee ettekö te ollenkaan ole tulleet ajatelleeksi sitä että sitten se ostovoima vasta todella heikkenee jos suomen kilpailukykyä ei nyt heti pikaisesti saada paremmaksi ja jos ei saada uusia työpaikkoja pikaisesti suomalaisille syntymään

päätöstä on odotettu perhevapaiden kustannusten tasaaminen parantaa naisten uramahdollisuuksia sekä luo todellista aitoa mahdollisuuksien tasa arvoa työelämään tämä päätös edistää naisvaltaisten alojen kasvu ja työllistämismahdollisuuksia ja työllistämismahdollisuuksia mikä on tässä tilanteessa erittäin tervetullutta suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme panosta täysimääräisesti käyttämättä on kaikkien etu että jatkossa tämän päätöksen ansiosta työnantajalla on mahdollisuus palkata pätevin ja osaavin sukupuolesta riippumatta

arvoisa puhemies edustaja vikmanin toiveeseen vaihtoehdoista olen kirjoittanut ja puhunut tästäkin pöntöstä jo useita

hallituksen aloitteet käsittelyssä niin nyt tässä puheenvuorossa keskityn niihin hallitusta on syytetty siitä että se pyrkii esityksillään viemään meitä tuhatkahdeksansataa luvun lopun yhteiskuntaan jonka perään edustaja vanhanenkin keväällä jo haikaili tämä ei kuitenkaan kaikilta osin pidä paikkaansa koska jotkut keskeiset esitykset menevät vielä pidemmälle nimittäin tuhatseitsemänsataa luvulle silloin nimittäin suomessa olivat käytössä maksimipalkat enimmäispalkat kun sodat ja kadot olivat tuhatkuusisataa luvun lopulta lähtien vieneet kolmanneksen väestöstä syntyi työvoimapula jota sitten valtiovalta pyrki ratkaisemaan säätämällä enimmäispalkat jotta palkat eivät olisi lähteneet liikaa kohoamaan kun tämä puolestaan aiheutti kaikenlaista nurinaa ja jopa elintasopakolaisuutta venäjälle tämä asia ratkaistiin sillä että pidettiin voimassa irtolaislait jotka estivät liikkumisen ja työn vastaanottamispakko jota sitäkin itse asiassa hallitusohjelmassa aiotaan kiristää edelleen joka joka kielsi ketään rahvasta olemasta ilman ilman palkollissuhdetta no vaikka hallitus edelleen nojaa näihin tuhatseitsemänsataa luvun uudistuksiin niin sen jälkeen suomalaisessa yhteiskunnassa on aika paljon merkittäviäkin innovaatioita saatu saatu aikaan meillä on semmoisia uusia jänniä asioita kuin demokratia ja ihmisoikeudet on talous ja yhteiskuntatieteet on työn tuottavuuden satakertaistuminen seikkoja jotka näistä esityksistä päätellen ovat jääneet täysin huomaamatta

oikeus teseihin työehtosopimuksiin ei ole syntynyt sattumalta eikä se ole sama asia se yleissitovuus johon se usein on tässäkin salissa sekoitettu oikeus työehtosopimuksiin on syntynyt viimeisen sadan vuoden aikana siitä huomiosta että jos meillä ovat vain yksittäinen työntekijä ja ja yksittäinen työnantaja keskenään työsopimuksella sopimassa työn ehdoista työntekijä häviää joka kerta

jos me nyt

joka kieltää työehtosopimisen mutta sallii työsopimisen niin se on samanaikaisesti laki jossa pyritään vahvistamaan työnantajan sopimusmahdollisuuksia sopimusvaltaa suhteessa

ihmisoikeussopimusten

nyt puhuttaisikaan niin joka tapauksessa tämä on hyvin ongelmallinen tässä meidän suomalaisessa järjestelmässämme se on ongelmallinen myös sen takia että nyt tässä ensimmäistä kertaa säädettäisiin ikään kuin työnantajaa suojaavaa säännöstä meillä kun perinteisesti on ajateltu että tällaiset kajoamiset sopimus ja järjestäytymisoikeuteen ovat mahdollisia vain sellaisissa tilanteissa kun on jokin taho jonka jonka etuja on syytä näin raskain toimin suojata työoikeudessa se taho on ollut työntekijä jos me nyt lähdemme siitä että me säädämme enimmäispalkkoja enimmäisehtoja niin se edellyttää tulkintaa siitä että työnantaja on työelämän heikompi osapuoli turvaa kaipaava osapuoli ja tämä olisi kyllä suomen nykyisessä työoikeusjärjestelmässä todella todella aivan uudenlainen avaus ja menee ihan niihin peruslähtökohtiin no puhuin myös ongelmista talous ja yhteiskuntatieteiden sivuuttamisessa minä olen henkilökohtaisesti tosi huolissani siitä että kaikki aloitteet joita hallitukselta tulee ovat täynnä kirjoitusvirheitä ovat täynnä käsitevirheitä ovat täynnä laskuvirheitä ja niillä ei ole minkäännäköistä referenssiä siihen tutkimukseen jota tässä maassa taikka muissa maissa tehdään

tämän tyyppinen politiikka on vastuutonta se on meidän kansanedustajien halveksimista ja se on myös kansan halveksimista minä todella toivoisin että nyt siitä fiilispohjaisesta tuhatseitsemänsataa luvun politiikan tekotavasta siirryttäisiin takaisin kaksituhatta luvun

puhemies mitä tulee edustaja kontulan niin kutsuttuun vaihtoehtoon niin on todettava että velaksi elämisen jatkaminen ei ole vaihtoehto me emme voi jättää kohtuutonta velkataakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi tässä keskustelussa vaihtoehto on sellainen joka toteuttaa tämän viiden prosentin kilpailukykyloikan suomen talous ja työllisyystilanne ovat pahentuneet entisestään vienti ei vedä koska suomalainen työ on liian kallista kallista suhteessa kilpailijamaihimme liian moni suomalainen yksinkertaisesti on vailla työtä päätöksiä kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan heti jotta uusia työpaikkoja voi syntyä hyvinvointi syntyy vain suomalaisesta työstä ja tästä hallitus nyt kantaa vastuuta koska työmarkkinaosapuolilta sopimusta ei tullut

kontula hyvin avasi tämän kilpailukykytoimien ongelmallisuutta jos eduskunnassa tätä keskustelua ei voida käydä niin kyllä me kansanedustajat olemme sitten heikoilla jäillä minusta on aika erikoista että täällä nähdään suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen ainoana vaihtoehtona sellaiset toimet jotka on julkisuudessa esitetty jo ei tule loikkaa minun mielestäni on järkevää ja asiallista käydä keskustelu siitä mikä on näiden ilmiöiden vaikuttavuus suhteessa tähän muuhun kokonaisuuteen minusta tässä on käytetty asiallisia ja hyviä puheenvuoroja sellainen sinisilmäinen ajatteleminen että nyt on vain tämä vaihtoehto käsissä kertoo siitä että tällaisella vaihtoehdottomuuden linjalla ei tule mitään ei tule jos ei ole vaihtoehtoyhteiskuntaa kehittää ei ole vain yksi hallitus jolla on ainoa vaihtoehto joka on suoraan ekn kynästä kyllä meillä täytyy olla mahdollisuus tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin yhteiskuntaa kehittää sellaisilla kilpailukykytoimilla joista me voimme kaikki olla sitä mieltä että syntyy kilpailukykyä
arvoisa herra puhemies tästä velkaelvyttämisestä voisi muutaman luvun sanoa kaksituhattakahdeksan meillä oli velkaa kuusikymmentäkolme miljardia kolmekymmentäkolme prosenttia bktsta nyt viime vuonna se oli kuitenkin tuplaantunut satakaksikymmentäyksi miljardia viisikymmentäyhdeksän prosenttia bktsta samaan aikaan

oli velkajärjestelyä hyvin voimakkaasti ei

vaan minä juuri olin kertomassa että velkaelvyttämisen tie tämmöisessä globaalissa rakennemuutoksen yhteisvaluutan oloissa ei vaan toimi

arvoisa puhemies edustaja vikman argumentaation peruslähtökohta on se että tutustuu ensin siihen argumenttiin jota vastaan väittää minä en ole esittänyt että suomen talous pitäisi saattaa nousuun velkaa lisäämällä loputtomiin olen todennut että tällä hetkellä kun saksalla on huomattavasti enemmän velkaa kuin meillä niin velka ei ole meidän ensisijainen ongelmamme mutta se ei ole ollut missään vaiheessa minun vaihtoehtoni talouden kuntoon saattamiseksi

talouden kanssa vielä mitään hätää koska nämä ovat semmoisia luksusrahan hassauksia joihin sitten kun oikeasti alkaa olla tiukkaa ei enää millään valtiolla ole varaa
josko nyt mentäisiin muutama askel eteenpäin ja palattaisiin debattiin taas hetken päästä varsinainen puheenvuoro edustaja heinäluoma heinäluoma on poissa edustaja juhantalo

pahoittelen edustaja juhantalolle jos hän kokee minut liian teoreettiseksi politiikan tyylejä on erilaisia ja ja minun tyylini on aika teoreettinen sitäkin kuitenkin tarvitaan tällä hetkellähän tilanne on se että vientiin vaikuttaa toki myös kustannuskilpailukyky mutta se ei missään tapauksessa ole meidän se ykkösongelmamme meidän ykkösongelmamme on venäjän vienti

arvoisa puhemies täällä on osuvasti todettu että venäjän kauppa muun muassa on yksi syy tähän suomen vaikeaan tilanteeseen se pitää varmasti paikkansa mutta kun toistaiseksi olemme vielä pysty naapurivaltion asioita päättämään meidän pitää nähdä myös tästä näkökulmasta tämä edustaja lepän esiin nostama asia uusi näkymä mikä tällä hetkellä nyt tuntuu monelta opposition edustajalta puuttuvan täällä pelotellaan ihmisiä osaamisen katoamisella ja irtolaislaki otetaan keskusteluun mennään tuhatseitsemänsataa luvulle ne ovat kaikki asioita joilla ei mielestäni tätä uutta näkymää kyllä saada aikaiseksi täällä on myös valtavasti vastustettu vanhemmuuden tai perhevapaan kustannuksia ja kyseenalaistettu sitä onko se ollut oikeudenmukainen lomaraha asia on nostettu keskusteluun kuinka se toimii kuinka sillä menee tässä kuitenkin hakee hallitus uutta näkymää ja pidän sitä tärkeänä luottamusta herättää kuitenkin muutama opposition puheenvuoro skinnari ovat käyttäneet tänään mielestäni ansiokkaat puheenvuorot ja sentyylisiä rakentavia ehdotuksia toivoisin hallitukselle niillä on mahdollisuus rakentaa luottamusta ja yhteistyökykyä eteenpäin

arvoisa herra

tänään lainasin itse tuota edustaja ihalaisen aikaisempaa puhetta yhdeksänkymmentä luvun lopulta liittyen emuun euroon liittymiseen olin täällä eduskunnassa silloin keskustahan ei kannattanut nopeaa eurojäsenyyttä talouspoliittisin perustein meidän kantamme perustui silloin edustaja pekkarisen tekemään jäätävän viileään analyysiin asiasta

silloin työmarkkinajärjestöt kannattivat kannattivat yleisesti ottaen eurojäsenyyttä silloin todettiin että se on vaativa ympäristö silloin ei voi päästää kustannuksia karkaamaan valitettavasti suomessa ei ole onnistuttu elämään yhteisvaluutan oloissa niin kuin olisi pitänyt meillä ovat kustannukset päässeet karkaamaan pahasti meillä ei ole riittävää ketteryyttä ja joustavuutta mitä tämä yhteisvaluutassa eläminen vaatisi varsinkin kun samaan aikaan on menossa jatkuva globaali rakennemuutos ja digitalisaatio robotiikka ja mobilisaatio jotka syövät työpaikkoja monelta alalta arvoisa puhemies meillä tässä kävi nobelisti joseph stiglitz suomessa neuvomassa ainakin lehdessä oli artikkeli hänhän on käynyt kreikassakin kaksituhattakymmenen kertomassa että tässähän on vain likviditeettiongelma joka joka väistyy hän kävi portugalissa neuvomassa eivät kuunnelleet venezuelassa ja kreikassa taisivat valitettavasti kuunnella hänhän ei edusta mitään talouspolitiikan valtavirtaa vaikka nobelisti onkin hän kehotti kehotti suomea tekemään lisää velkaelvytystä kuten sanoin mehän tehneet sitä kuuden vuoden aikana kuusikymmentä miljardia julkisessa taloudessa ja samaan aikaan bkt on pudonnut kuusi prosenttiyksikköä ei ole toiminut ja sitä edelleen tehdään stiglitz sanoi myöskin että euroopassa ei ole tehty sisäistä devalvaatiota muualla kuin espanjassa hän ei tuntenut suomen olosuhteita mutta hän ei tuntenut myöskään baltian maiden olemassaoloa niissä kaikissa on tehty enemmän tai vähemmän menestyksellisesti sisäinen devalvaatio erityisesti latviassa tehtiin erittäin määrätietoinen ohjelma latvian pelastuspaketti allekirjoitettiin vuonna kaksituhattakahdeksan sen sopeutustoimet olivat yhdeksän prosenttia bktsta yksin vuonna kaksituhattayhdeksän ja kolmessa vuodessa kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattayksitoista kuusitoista prosenttia bktsta siis kaikkiin koskettiin siellä virkamiesten palkkoihin lomarahoihin sosiaalietuuksiin julkisiin hankintoihin ja valtion virastoihin eläkkeisiinkin koskettiin mutta sitten perustuslaki esti sen tämä kova ohjelma palautti luottamuksen latvian talouteen nyt maa on ollut jo monta vuotta euroalueen kärkeä esimerkiksi vuonna kaksituhattakymmenen bkt kasvoi viisi prosenttia kaksituhattakaksitoista se kasvoi neljä pilkku kahdeksan prosenttia neljä prosenttia kaksituhattakolmetoista ja niin edelleen latvia on ollut menestystarina kun se teki tämän voimakkaan sisäisen devalvaation totta kai alkuun ensimmäisenä vuonna oli ongelmia ja ja talouskehitys ei ollut niin selvä mutta sitten palasi luottamus talouteen arvoisa puhemies kun taloudessa on monia vajeita tämä luottamusvaje on kaikkein pahin vaje se estää investoinnit se estää yksityisten ihmisten kulutuksen asunnon hankinnan ja niin edelleen kun luottamus palaa niin talous kääntyy myönteiseen kierteeseen ja se on siinä mielessä erittäin tärkeä asia näin ollen meidän on tehtävä tämä sisäinen devalvaatio ja syntyy sopimalla mutta hallitus ei voi jäädä sitä odottamaan kun vaaditaan tämä kustannus ja tuottavuusloikka ja ja maltilliset tuloratkaisut arvoisa puhemies maailma muuttuu nyt nopeasti meidän täytyy ymmärtää missä maailmassa me elämme globaali rakennemuutos menee joka päivä yhä nopeampaa tahtia totta kai digitalisaatio ja robotiikka tuovat myöskin uusia työpaikkoja mutta ne myöskin syövät työpaikkoja esimerkiksi media alalta kivijalkakaupasta ja niin edelleen posti on isoissa vaikeuksissa näin ollen pitää rakentaa arvoisa puhemies sitä työllisyyden siltaa nokialla oli tämä bridge ohjelma tehtiin työllisyyden siltaa sellaista me tarvitsemme on lentopallomiehenä sanottava että totta kai on hyvä että sovittaisiin hyvä joukkue menestyy suomessa se että saadaan yhteinen ponnistus on aina parempi mutta me emme voi jäädä sitä odottamaan vaan tätä työllisyyden siltaa yli tämän synkän virran me tarvitsemme rakennetaan sitä nyt tehokkaasti yhdessä ja ja vastataan tähän kovaan muutokseen mikä meillä on

ensin ajattelin että kai täällä saa sanoa melkein mitä vain kun ilta jo on ja kello käy mutta kyllä minulle tulee myös sellainen ajatus että jotenkin tuntuu että ainoa vaihtoehto on toimia juuri niin kuin tämä hallitus on päättänyt ja millekään vaihtoehtoiselle järkevälle ehdotukselle ei tunnu löytyvän minkäänlaista ymmärrystä sitä minä en en enintäkään ymmärrä että kun te istutte nyt

muualta löydy kyllä tulta sammuttamaan kuin juuri täältä kotipesältä ja myös niitä joilla ei ole ollut talouspoliittista viisautta siinä mittakaavassa että he olisivat nobelia voittaneet minua ärsyttää ihan suunnattomasti se että tällaisia nobelisteja esimerkiksi suomessa arvostellaan samalla tavalla tätä fitchin päätöstä pitää suomen luottoluokitus kuitenkin kolmessa assa siitä huolimatta että hallitus

se syntyy faktoista se ei synny meidän puheistamme täällä vaan markkinavoimat seuraavat mitä suomessa tapahtuu ei presidentti putin voi markkinavoimille mitään ei kreikassa voitu markkinavoimille mitään ei portugalissa voitu markkinavoimille mitään meidän täytyy kuitenkin rakentaa faktoille tässä tässä muutoksessa edustaja taavitsainen on siinä oikeassa että totta kai puhun joukkuepelistä että kaikki tarvitsemme mukaan

pitää olla kohtuullista ja kohtuutta tarvitaan mutta totta kai yrityksiltä jos ei suomessa ole edellytyksiä investoinneille helposti sitten se raha menee osingonjakoon tässäkin mielessä kun suomessa edellytyksiä investoijien luottamukselle niin se on omiaan tuomaan nyt tätä kohtuutta tähän osingonjakopolitiikkaan joka ymmärtääkseni pitäisi kyllä nostaa esille yhtenä elementtinä tässä kun sopimusta suomeen rakennetaan

arvoisa puhemies en voi olla nyt kommentoimatta edustaja kiurun edellistä puhetta minä ymmärrän sen näin että ilmeisesti tarkoituksena on vain kerätä tilastopuheenvuoroja jos edustaja kiuru väittää ettei hallitus ota mitään ehdotuksia vastaan vaan pitää tiukasti oman linjansa niin se ei ole totta koska on ottanut ja silloin kun on hyviä esityksiä on muuttanut omaa kantaansa mutta tänään ollaan tässä keskustelussa todettu että sekään ei ole hyvä mikään ei ole hyvä arvoisa puhemies puhutaan näistä pakottavista laeista ja siitä miksi hallitus näitä tekee hallitus tekee tätä sen vuoksi että ei voi olla tekemättä mitään ei voi seisoa tumput suorina on yritetty neuvotella kaksi kertaa on epäonnistuttu kolmannenkin kerran melkein on epäonnistuttu ja neuvottelut ovat kuitenkin vielä käynnissä mutta hallitus ei voi jäädä katsomaan sivusta tässä on moni puhuja sanonut että tällä puututaan nyt sopimusoikeuteen merkittävällä tavalla aivan katastrofaalista mutta ajatellaan meidän työmarkkinoita ja ja sitä käytäntöä mikä meillä suomessa on ollut meillähän on yleissitovat työehtosopimukset näillä yleissitovilla työehtosopimuksilla yhtä lailla pakotetaan niitä yrityksiä aika iso kasa merkittäviä yrityksiä tämän yleissitovuuden taakse se pakottaa ei ole muuta toimintamallia yhtä lailla voidaan puhua siitäkin että se on pakottavaa mutta minä en käyttäisi tätä pakottava sanaa ollenkaan ja toivon vielä että ylipäänsäkin näistä kaikista asioista pystytään sopimaan sopimaan täällä on moni edustaja omissa puheissaan sanonut sitä että tarvitaan uudistuksia ja niitä nyt hallitus tekee yrittäjyyttä edistetään kannustinloukkuja puretaan paikallista sopimista lisätään työvoimahallintoa uudistetaan asuinrakentamista lisätään normeja puretaan ja sitten hallituksella on vielä kärkihankkeet kaiken tämän hallituksen toiminnan takana on työllisyyden parantaminen niin kuin me tänään pääministeriltä kuulimme työllisyyden parantaminen koska se on merkittävä asia se vähentää meidän velanottoamme ja nyt on kysymyksessä tähtäimessä satakymmentätuhatta työpaikkaa tämä on kova tavoite mutta kaikki nämä toimet tähtäävät siihen mutta sitten meidän tilanteemme on se että me olemme sen viisitoista prosenttia meidän kilpailijamaita jäljessä ja tähän on tehty keinot sitten viisi prosenttia plus viisi prosenttia plus viisi prosenttia eli tämä ensimmäinen viisi prosenttia on nyt tämä lakipaketti ja toisin kuin täällä salissa on väitetty että tämä viisi prosenttia nyt leikataan palkoista niin tämähän ei pidä paikkaansa sillä liki kaksi prosenttia on pelkästään palkan välillisiä kustannuksia yksi prosenttia sotu maksun kevennystä joka rahoitetaan sitten julkisen julkisen puolen tehostamisella tähän lakipakettiin kuuluvat loppiainen ja helatorstai palkattomiksi ja sitten ensimmäinen sairauslomapäivä mistä on noussut todella iso älämölö tämä on on aivan erilainen nyt riippuen siitä mistä katsantokannasta sitä katsotaan jos me katsomme sitä nyt työntekijän näkökulmasta niin se on monta kertaa juuri näin kuin täällä salissakin on sanottu että helposti mennään sairaana sitten töihin ja niin kuin edustaja heinonen täällä sanoi seitsemän prosenttia itse kertoo että he ovat olleet ihan saikulla mutta sitten jos katsotaan sitä yrittäjän asemasta sekään ei ole kuin yksi näkökulma niitä on itse asiassa monta näkökulmaa yrityksiä on monenlaisia mutta otetaan esimerkki otetaan yhden henkilön yritys jolla on yksi työntekijä kun tämä yksi työntekijä on sairauslomalla ja nyt en puhu siitä ensimmäisestä päivästä mutta silläkin on merkityksensä ylipäänsä sairauslomalla sen työvoimasta on sata prosenttia pois töistä sata prosenttia työvoimasta on pois jos otetaan yritys jossa on sata työntekijää ja siellä on yksi pois niin se on yksi prosentti kun sitten mietitään mitä merkitystä sairausloman ensimmäisellä sairauslomapäivällä on yritykselle niin sen merkitys on aivan erilainen riippuen siitä yrityksestä missä missä työskennellään minulle sopisi hyvin minä en esitä tätä koska sain tämän idean vasta muutama sekunti sitten tuolla omalla paikallani hallitus ottaa näitä hyviä esityksiä vastaan niin tarjoilen itsekin tässä sellaisen että unohdetaan nyt sen ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus ja poistetaan sitten pekkaspäivät kaikki loput arkipyhät vappu mukaan lukien voisi ajatella tältäkin pohjalta sitä peli on vielä tältä osin minun käsittääkseni auki arvoisa puhemies aika

arvoisa puhemies

muussa tapauksessa edessämme on yhä lisää nollakasvun tai jopa negatiivisen kasvun vuosia mutta saksan esimerkki osoittaa että positiivinenkin kehitys on hyvinkin mahdollinen ilokseni voin todeta että hallitus on osoittanut erittäin hyvää harkintaa ja myös tärkeää kykyä kuunnella kansalaisten mielipidettä peruessaan alun perin suunnitellut sunnuntai ja ylityölisien leikkaukset kieltämättä ne toteutuessaan olisivat vaikuttaneet varsin merkittävästi erityisesti pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen palkkatasoon pidänkin siten nyt suunniteltua muutosta alentaa lomarahojen tasoa olennaisesti parempana vaihtoehtona ja käsittääkseni myös kansan selkeä enemmistö on valmis tukemaan lomarahojen pientä leikkausta

hallituksen tarkoituksena on myös oikeudenmukaistaa vuosilomien pituuksia muutosten jälkeen vuosiloman enimmäispituus tulee olemaan kuusi viikkoa myös julkisella sektorilla jatkossa tulee vielä yhtenäistää lomapäivien laskenta yksityisen ja julkisen sektorin kesken nykyäänhän lauantaita ei lasketa julkisella sektorilla lomapäiväksi kuten yksityisellä tehdään periaatteellisesti tärkeä askel oikeaan suuntaan on myös työnantajan sivukulujen yhden pilkku seitsemänkymmenenkahden prosenttiyksikön lasku vaikka työllistämisen kustannukset ovat suomessa suhteellisen korkeat korkeiden sivukulujen ja kireän verotuksen vuoksi työntekijän ostovoima ei sitä vastoin ole välttämättä erityisen korkea kun hallitus nyt yhdessä näiden uudistusten kanssa samalla kaavailee merkittäviä veronalennuksia erityisesti pieni ja keskituloisille palkansaajille on työntekijän tulevaisuudessa tulevaisuudessa käteenjäävällä palkalla yhä varsin kohtuullisesti ostovoimaa hallituksen toimenpiteisiin sisältyy myös työntekijöiden muutosturvaa kohentavia tekijöitä työntekijälle irtisanomisen yhteydessä annettava kuuden kuukauden työterveyshuolto sekä kuukauden palkkaa vastaava valmennusraha ovat erityisen merkittäviä myös perhevapaasta työnantajille aiheutuvien kustannusten tasaaminen euron kertakorvauksella on esitys jota hyvin monet tahot ovat tervehtineet ilolla se parantaa erityisesti nuorten koulutettujen naisten uramahdollisuuksia minkä myös edustaja vikman toi äsken ansiokkaasti esille arvoisa puhemies olen valmis hyväksymään hallituksen tiedonannon ja sen keskeiset periaatteet hallituksen nyt tiedoksi antamien toimenpiteiden lisäksi toivoisin suomalaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa silti kokeiltavan vieläkin uudistushenkisempiä toimenpiteitä joista koko yhteiskunta voisi hyötyä yhtenä esimerkkinä mieleeni tulee erityisesti viron yritysveromalli jossa veroa ei makseta yrityksen kirjanpidollisesta tuloksesta vaan ainoastaan ulos jaettavasta voitosta käsittääkseni tämä malli lisäisi olennaisesti investointeja myös suomessa ja toisi siten maahamme kauan kauan kaivattuja uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies puheeni päätteeksi haluan vielä kiittää erityisesti kristillisdemokraattista eduskuntaryhmää heidän pitämistään rakentavista oppositiopuheenvuoroista vaihtoehtoisille näkemyksille on aina tarvetta ja varsinkin näin tärkeitä päätöksiä tehtäessä kiitos

arvoisa puhemies täällä on tänään käytetty jo reilu parisataa puheenvuoroa joissa on sekä arvosteltu että puolustettu puolustettu hallituksen toimia

tehostamiseksi totuus joka tapauksessa on että jos yrityksemme eivät pyöri mitkään tehostustoimet eivät auta kiitänkin nyt hallituksen kärkihankkeitten tavoitetta nostaa suomi bio ja kiertotalouden edelläkävijämaaksi suomen niukkojen luonnonvarojen entistä parempi hyödyntäminen kestävällä tavalla on koko yhteiskunnan etu metsäteollisuuden jo päätetyt ja vielä suunnitteilla olevat isot investoinnit sellu ja biotalouden valmistukseen tukevat tätä kehitystä biotalous on merkittävältä osalta metsäteollisuutta ja sen kannattavuus nojaa tukista saataviin kantorahatuloihin yli puolet energiapuusta korjataan sahojen päätehakkuilta sahat ovat myös merkittävä selluteollisuuden raaka raaka aineen tuottaja voidaan sanoa että biotalouden raaka ainehuolto edellyttää elinvoimaista sahateollisuutta arvoisa puhemies puhun tässä nyt sahateollisuudesta koska siitä ei kukaan muu puhu nimenomaan sahateollisuuden markkinatilanne on nopeasti heikentynyt tähän on vaikuttanut muun muassa suomalaisen kilpailukyvyn heikkeneminen etenkin ruotsalaisiin ja venäläisiin nähden kruunun ja ruplan heikkenemisen heikkenemisen takia aiemmin ongelma korjattiin devalvaatiolla nyt on kilpailukyky korjattava muilla tavoin ollaan yhteisessä valuutassa ja talousalueessa ja sieltä ehdot sen tähden hallituksen on toimittava nyt ja se on alkanut toimia puutuoteteollisuudessa jalostusasetetta tulisi nostaa millään hokkuspokkustempulla se ei kyllä onnistu vaan sahateollisuuden pitää olla sellaisessa kunnossa että tämän varaan voidaan rakentaa jatkojalostusta nykyisessä arvoketjussa suomella ei ole kansainvälistä kilpailuetua sahatavaran jalostamisessa kustannustaso on noussut liian kovaksi ja jalostuskapasiteettia on purettu ja jalosteiden vienti on viime vuosien aikana taantunut esimerkiksi aihiota valmistetaan suomessa ja loppuvalmistus tehdään unkarissa tai jossakin siellä maassa koska se on niin paljon halvempaa tuottaa siellä kuin suomessa vaikka meillä on maailman paras osaaminen lopputuote palaa tänne suomeen jossakin mättää ja pahasti koulutus ei ole tuonut siihen ratkaisua eikä huippuosaaminen mistä oppositio on koko ajan puhunut ongelma on hintakilpailukyvyssä ja se on palautettava tähän maahan niin se jatkojalostuskin palaa tänne sahateollisuuden kannattavuuteen vaikuttaa kolme tekijää tukista ja sahatavarasta saatava hinta sekä se miten hyvin sahat pystyvät hyödyntämään sivutuotteitaan menevätkö tukieurot kotimaisille vai ulkomaisille sijoittajille nyt sahateollisuudelle on varattu maksumiehen rooli kun tukieurot on suunnattu tuulivoimalle ja metsähakkeille sahojen purut ja kuoret jäävät käsiin etenkin pohjois suomessa arvoisa puhemies metsä groupin äänekosken investointi lisää kuitupuun tarvetta neljä miljoonaa kuutiometriä tämä lisää markkinoille tulevien sahatukkien määrää parilla miljoonalla kuutiometrillä sahateollisuus painii pienten ja heikkolaatuisten tukkien kanssa joista kuitenkin odotetaan maksettavan laatupuun hinta tukkien laatu ja läpimittakriteereitä tulisi kehittää siten että tukkien hinta vastaa sitä laatua ja hintaa mikä maailmalta saadaan anteeksi puhemies taas aika loppuu kesken jatketaan

on ilo kuunnella tällaisen asiantuntijan jota joukkoa edustaja hakkarainen edustaa puheenvuoroa se vahvistaa juuri sitä mistä sanailimme hetki sitten toisen edustajan kanssa tukki lankku ja lauta ovat kieltämättä tällaisia perusteollisuustuotteita keskustelin hetken aikaa sitten versowoodin pääomistajan keijo kopran kanssa ja hän sanoi että juuri keväästä tähän mennessä on kilpailukyky suomelta hävinnyt täysin kilpailukyky oli hyvä ja heillä on sivutuotteille jatkuva menekki he tekevät laadukasta työtä aivan samaa kuin mitä tekee muun muassa ruotsi ja ruotsi on yhtäkkiä karannut valtavasti suomea eteenpäin kyse on juuri siitä mihin edustaja hakkarainen viittasi hintakilpailukyky puuttuu tällä

arvoisa puhemies

berliinissä pari viikkoa sitten ja tutustuimme myös niin kutsuttuun saksan malliin siellä on hyvä oppisopimusjärjestelmä ja varsinkin kun on kyse maahanmuuttajista se on ollut se oikea tie integraatioon toivoisin että myös me suomessa voisimme kehittää meidän oppisopimusjärjestelmää siihen suuntaan

arvoisa puhemies selluteollisuudella todella menee hyvin mutta siitä koko rungosta mikä metsästä otetaan sahateollisuus maksaa seitsemänkymmentä prosenttia ja selluteollisuuden paras raaka aineentuottaja on aineentuottaja on saha koska sieltä tulee paras tuote se ei ole puun latvasta oleva aihio joka sitä parasta raaka ainetta tuottaa sitten vielä tuosta semmoinen että

meillä on paperiteollisuutta myös ollut ja enso gutzeit joka on kansainvälinen firma suomesta ovat lähteneet kaikki nämä paperin tuotteet enso gutzeitin alaisuudesta melkein pois ruotsista ei ole suljettu yhtään mitään ja ollaan samalla leveysasteella hankinta on samalla leveysasteella markkinat ovat samat ruotsi pärjää tässä kilpailussa mutta ei suomi mikä siinä on hintakilpailukyky

arvoisa puhemies tuossa oman puheenvuoroni alussa kerroinkin mikä tilanne tässä on ja edustaja kiuru syyttää hallitusta siitä että hallitus jääräpäisesti pitää linjastaan kiinni ja edustaja henriksson tässä nyt kertoo ja itse asiassa syyttää hallitusta siitä että hallitus on valmis vaihtamaan tapaa saada se sama vaikutus jos ajattelette että oppositio ei ole yhtenäinen niin mikä tässä hallituksen toiminnassa sitten on mennyt pieleen miten tässä olisi hallituksen pitänyt toimia eikö oltaisi voitu sitten

sunnuntaikorvausta ja ylityökorvauksien leikkauksia vaihtaa siihen lomarahaan eikö tämä kysymys on oikeastaan edustaja henrikssonille koska tästä syytit syytit kuitenkin hallitusta

tiedä ymmärsikö edustaja turunen minut väärin sehän on erittäin hyvä että hallitus perääntyy tästä ajatuksesta ajatuksesta leikata ylityökorvauksista ja sunnuntaikorvauksista se on hyvä asia mutta se että se se tavallaan havaittiin vasta silloin kun kaksi kätilöä istui suorassa tv lähetyksessä on aika merkillistä ja sitä minä peräänkuulutan että pitäisi hallituksella olla hyvää taustamateriaalia omille päätöksilleen sen takia olen huolissani tästä prosessista mutta erittäin hyvä että luovuttiin siitä ja minun mielestäni on oikea tie mennä sille tielle että että otetaan lomakorvauksista se on oikea tie

arvoisa puhemies nythän käy niin että on hyvin vaikea pidättäytyä viidessä minuutissa kun täällä jo hallituspuolueet haastavat oppositiota joka ei ole tänään esittelemässä omaa vaihtoehtoaan vaan

jatkossa niin että ruvetaan temmeltämään kulloinenkin hallitus aina sitten täällä työmarkkinapöydässä on erittäin vakava juttu ja todella minusta myös asiaton juttu että hallitus lähtee osapuoleksi neuvottelupöytään ja tästä on pitkäaikainen ekn nyt eläkkeelle jäänyt neuvottelija varoittanut tätä hallitusta ettei pidä ottaa roolia näissä keskusteluissa mutta ihmetystä kyllä ihmetystä kyllä herättää se minkä takia näin toimitaan me olimme jo kaksituhattaseitsemän tilanteessa jossa jossa hoitajien palkankorotusvaatimukset johtivat siihen että silloin syntyi poliittiselle puolelle tarvetta että olisi löytynyt sellainen hallituskoalitio joka olisi lähtenyt osapuoleksi palkkaneuvotteluihin joka on kyllä minusta hyvin kaukaa haettua kun katsotaan sitä pitkää linjaa jolla aikaisemmin asioita on ratkaistu

me olemmekin keskustelussa jossa me aidosti tilanteessa jossa perussuomalaisilla vielä on myös työministerin salkku muutammekin tätä vallitsevaa historiallista perinnettä siinä että halutaankin säätää maksimeja me olemme tekemässä isoa ennakkotapausta eikä ihme että eduskunnassa käydään aika kovaa keskustelua siitä onko tämä oikea liike iso juttu tässä kaikessa on se että kun tämä halutaan tehdä suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi niin meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä mikä parantaa kilpailukykyä ja mikä ei no jos me katsomme erikoistutkija pekka sauramon käsityksiä palkansaajien tutkimuslaitoksesta mitä on suomalaisen kilpailukyvyn parantaminen niin hän toteaa että yleisesti keskusteluissa väitetään että suomen kuilu ruotsiin ja saksaan vaihtelee kymmenen ja kolmenkymmenen prosentin välillä mutta sauramo toteaa että tällaiset väitteet ovat huonosti perusteltuja koska niiden pohjalta käytetyt mittarit eivät sano hintakilpailukyvyn tasosta mitään kun sitten kysyttiin kuinka huono tämä hintakilpailukyky tosiasiassa sitten on niin sauramo totesi että suomen ja ruotsin ja saksan yksikkötyökustannuksia vertailtaessa vuosina kaksituhatta viiva kaksituhattakolmetoista voidaan päätyä hyvin helposti vääriin päätelmiin silloin voisi sanoa että suomen kustannukset näyttäisivät olevan tämän kolmikon korkeimmat mutta tosiasiassa me voimme katsoa myös vertailujaksoa viiva kaksituhattakolmetoista ja tosiasiassa silloin suomen ja ruotsin yksikkötyökustannusten kehitys näyttääkin aivan toisenlaiselta se nimittäin onkin silloin niin että ruotsissa kustannukset ovat nousseet suomea enemmän kahdellatoista prosenttiyksiköllä puhemies tällä yritän vain kertoa sen että täällä on hyvin paljon asiattomia epäperusteltuja väitteitä ilmassa ja minusta oli ihan asianmukaista ja oikein että entinen ministeri oikeusministeri henriksson nykyinen kansanedustaja henriksson puuttui tähän kyllä ihmisillä pitää olla oikeus suojanaan ja tosiasia on se että että ihmisten perusoikeuksiin voidaan puuttua vain jos me voimme todeta että nämä tavoitteet joita tavoitellaan eivät muilla keinoin synny tosiasiassa näinkin voi toimia vain silloin kun ne eivät ole taloudesta riippuvia seikkoja

kansainvälisten oikeuksien sopimusten perusteella syntyneitä niin työntekijät joutuvat varsin kohtuuttomaan asemaan siltä pohjalta on uskomattoman käsittämätöntä että hallitus on lähtenyt vain yhden työmarkkinaosapuolen pöytään ja ajatellut että sillä ehdotuksella mennään loppuun asti minusta on oikein ja asiallista luottaa sipilän sanaan siinä mistä hänellä on monta blogikirjoitusta monta julkista ulostuloa että omalta osaltani lupaan että kaikessa työssäni pyrin toteuttamaan uudistuksia niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kuin mahdollista me olemme käyttäneet tänään pitkän päivän aikaa siihen että nämä uudistukset eivät ole oikeudenmukaisia ja tasapuolisia kaikkien kannalta nyt kaksi ehdotusta on poistunut pöydästä mutta yksi pakkolaki on tullut lisää ihme on kyllä suuri kun ihmiset ihmettelevät miten tässä näin pääsi käymään että kolmen prosentin palkankorotus tulee yli kahdellesadalletuhannelle palkansaajalle samaan aikaan osa täällä hallituspuolueista on sitä mieltä että tämä tulee ja osa on sitä mieltä että ei tule pääministeri sipilältä ei tänään saatu selvää tuleeko vaiko eikö

jälleen meillä on toinen lähes miljardin euron paketti pöydällä siltä osin on aika iso kysymys voidaanko viiden prosentin tuottavuushyppyä ja tätä kilpailukykyä tällä paketilla nostaa minusta on oikein että oppositio sitä kysyy varsinkin kun me toteamme että tämä valmistelu on tehty tavalla että yksikään asiantunteva perustuslakivaliokunnan

ja minusta ne eivät ole

arvoisa puhemies edellisen puhujan puheesta pari kommenttia miksi näitä maksimeja laaditaan näitä maksimeja tarvitaan nyt sen vuoksi että varmistetaan ja se viiden prosentin loikka mutta edustaja kiurulta kysyisin kyllä siitä nyt kun te sanoitte että hallitus ei voi mennä osapuoleksi työmarkkinapöytään minä toivoisin edustaja kiuru että kerrotte minulle sitten mikä on kolmikanta minulle jää tässä tapauksessa nyt aivan epäselväksi mikä on kolmikanta

arvoisa puhemies itse olen valmistunut sairaanhoitajaksi edellisen laman jälkeen ja todellakin nämä pätkätyöt yhdestä päivästä kolmeen päivään viikkoon tai kahteen viikkoon ovat tuttuja omaan korvaani särähtää että täällä ääni väristen puhutaan perusoikeuksien menettämisestä kun puhutaan kuitenkin melko maltillisista viilauksista työelämän sääntöihin melko maltillisista viilauksista hoitoalan ihmisenä ajattelen ja ymmärrän kuitenkin että nämä kaikki toimenpiteet mistä tänäkin päivänä täällä keskustellaan tehdään vain siksi jotta meillä olisi mahdollisuus tarjota tässä suomalaisessa yhteiskunnassa niitä oikeita perusoikeuksia oikeutta hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin vanhustenhoivaan lasten koulunkäyntiin kaikkeen siihen mitä me olemme tottuneet viime vuosikymmeninä saamaan ja olemme lihavina vuosina pystyneet kasvattamaan nyt on tilanne toinen meidän pitää pientä viilausta tehdä jotta nämä aidot perusoikeudet pystytään jollakin tavoin turvaamaan

puhemies kiinnitin samaan huomiota mihin edustaja turunen edustaja kiuru vannoi kolmikannan nimeen mutta niin että hallituksella ei olisi minkäänlaista roolia siinä kyllä itse näen että me tarvitsemme sellaista kolmikantaa missä sekä työntekijät työnantajat että myös maan hallitus mukana tällä tavalla on hyviä tuloksia saatu aikaan hämmästelin edustaja kiurun syytöstä siitä että hallitus on mennyt yhteen pöytään minun mielestäni se on pöyristyttävää ja loukkaavaakin pääministeri sipilää kohtaan joka on toiminut tässä poikkeuksellisen hienolla tavalla hän on kaksi kertaa avannut neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta ja edelleen pitää ovea auki vaihtoehtoiselle sopimukselle eli ainoastaan se päämäärä että meidän kilpailukykyämme pitää parantaa on kiveen hakattu keinot voivat olla paljon paljon

herra puhemies täytyy sanoa että kun edustaja kiurun puheenvuoroa kuunteli niin korvaan särähti voimakkaasti se että eivät he oppositio ja varsinkaan sdp täällä tänään ole olleet mitään maamme talouden oikaisuehdotuksia tekemässä vaan pelkästään vain ampumassa alas tätä hallituksen pakettia ja esitystä minusta se on kyllä kummallista eikö nyt rakentavan keskustelun alkeissakin jo todeta että silloin kun kritisoidaan niin ehdotetaan jotain rakentavaa sitten tilalle se on kyllä havaittu että tähän ei oppositio eikä erityisesti sdp ole tänään kyennyt ihmettelen sdpn puheenjohtaja rinne jossain vaiheessa totesi totesi että kenties marraskuussa saamme kuulla jotain talouspoliittisia linjauksia teidän suunnaltanne miksi meidän pitää odottaa niin kauan miksei niitä voi esittää nyt herranjestas tässä on jo puoli vuotta kohta vaaleista mennyt silloin jo ilmoitettiin että talous laitetaan kuntoon ja te vain odotatte on tämä nyt kumma juttu

puhemies kyllähän tämä on hyvin päivänselvää että hallitus on liittoutunut elinkeinoelämän keskusliiton kanssa se on tullut selvästi ilmi esimerkiksi ekn toimitusjohtaja häkämiehen lausunnoista kun hän on kehunut hallituksen esityksiä esityksiä erinomaisiksi kun edustaja kopra perää näitä vaihtoehtoja kyllä vaihtoehto on se että hallitus sanoutuu irti tämän eliitin kanssa liittoutumisesta ja ryhtyy oikeaan kolmikantaneuvotteluun niin että kohtelee tasapuolisesti molempia työmarkkinaosapuolia sekä työnantajaa että työntekijöitä sillä antamalla tuulensuojaa työnantajille vesittyy koko neuvotteleminen
edustaja kiuru tämän keskustelun aloittanut
arvoisa puhemies en aloittanut tätä keskustelua vaan olin pöntössä pitämässä puheenvuoroa ja ja täältä sitten haastettiin mutta käytän mielelläni tämän minuutin esitelläkseni näitä meidän vaihtoehtojamme ja totean tässä minuutissa että me palaamme tähän edustaja kopra vielä monta kertaa täällä meillä on oma prosessi menossa

tällaisen vastuusopimuksen tekemiseksi koko yhteiskunnan väen kanssa minusta nyt on tärkeä keskittyä siihen että kun te täällä toteatte että hallitus ei ottanut roolia kolmikantapöydässä asettumalla jommankumman osapuolen kannalle niin on aivan posketonta väittää näin koska näin juuri tapahtui eklla ei ollut omaa versiota ollenkaan koska hallituksen versio oli suoraan ekn kynästä minusta ei pidä mennä kummankaan osapuolen kannalle me tiedämme tämän tosi hyvin koska me olemme myös koulutuspoliittisia muutoksia hakeneet

eläkkeelle jäänyt pääneuvottelija oli tässä aivan oikeassa toimitan mielelläni edustaja turuselle tästä yhden version vielä jos teillä ei sitä ole niin saatte pitää uuden tilastomerkintäpuheen

herra puhemies kyllä minusta pääministeri sipilä vaalien jälkeen hyvinkin selvästi ja kristallinkirkkaasti koko suomalaiselle yhteiskunnalle ilmoitti että kaikki ovat tervetulleita neuvottelemaan ja keskustelemaan siitä kuinka tämän maan asioita aletaan kuntoon laittaa aivan kiistaton juttu minun mielestäni ihmettelen ja tietysti ymmärränhän sen jos pussi jos pussi on tyhjä jauhoista ei tällaiseen keskusteluun ole mieluisaa osallistua ja se kyllä näkyy teidän politiikastanne ihan vain esimerkkinä vaikka eilisestä lähetekeskustelusta

ja mainitsi rataveron alentamista teollisuuden sähköveron alentamista ja väylämaksujen poistoa ikään kuin ne ratkaisisivat nyt meidän vientiongelmamme yhteisvaikutus noin sata miljoonaa euroa kun puhutaan miljardeista täydellistä näpertelyä ja nappikauppaa ei näillä konsteilla arvoisa sdp kyllä suomen asioita kuntoon saada

edustaja kiuru nyt te sanoitte omassa puheessanne se voidaan tarkistaa kyllä nauhaltakin hallituksen ei pidä mennä osapuoleksi työmarkkinapöytään minä kirjoitin tämän ylös voidaan tarkistaa nauhaltakin mutta uskon että te sanoitte juuri näin hallituksen ei pidä mennä osapuoleksi työmarkkinapöytään jos te olette sitä mieltä niin mikä on hallituksen rooli kolmikannassa

niin tähän nyt tarvitaan se selvitys selvitys sitten oletteko te oikeasti sitä mieltä että hallituksella ei pitäisi olla mitään roolia työmarkkinapöydässä

arvoisa puhemies edustaja kiuru kertoi että on odotettu eklta esitystä eklta ei ole edes haluttu esitystä ei hallitus ole itse asiassa pyytänyt yhdeltäkään työmarkkinajärjestöltä omaa esitystä ei eklta ei saklta ei sttklta ei akavalta vaan pääministeri sipilä on pyytänyt yhtä yhteistä esitystä millä kilpailukykyä voidaan parantaa tuo viisi eli tavoite on asetettu ja on pyydetty että tehkää te malli millä tämä saavutetaan ei ole odotettu ekn esitystä sen takia sellaista ei ole tullut ei ole odotettu sakn esitystä ei sttkn esitystä ei akavan esitystä vaan on odotettu ainoastaan yhtä esitystä johon kaikki suomalaiset työnantajat ja työntekijät sitoutuisivat niin että tämä maa pelastuisi ja työpaikkoja saataisiin lisää eikä olisi niin kuin tällä hetkellä että meillä ollaan

minusta oli hyvä ja reilua että myönsitte tämän että hallitus ei ole halunnutkaan näiden työmarkkinaosapuolten vaihtoehtoja tämä on juuri se ongelma yritin muotoilla tätä lausetta jota turunenkin täällä perää toteamalla että perinteisesti kun ollaan oltu kolmikannassa niin silloin on jääty kuuntelemaan näiden työmarkkinaosapuolten näkökulmia siitä miten yhteisiin tavoitteisiin voitaisiin yhdellä esityksellä päästä nyt näyttää siltä että hallitus on siirtynyt ikään kuin omalla esityksellä hakemaankin toisilta vain hyväksyntää sille esitykselle joka hallituksella on kun on herättänyt vielä epäselvyyttä se onko tämä suoraan veistetty jo toisen osapuolen

olisi hyvät välit sinne ekhon nyt kuiskuttaisi että olisi parasta tulla omalla esityksellä jotta ei tulisi tällaista epäselvyyttä ja minä olen iloinen siitä että nyt aidosti yritetään löytää ratkaisuja joissa sitten hallitus kätilöi sitä että löydetään yhteinen ratkaisu työmarkkinaosapuolten kesken ja se on minusta oikein ei se että ollaan yhdellä ainoalla vaihtoehdolla liikenteessä joka ei tule ratkaisemaan tätä asiaa aivan lopuksi puhemies totean vielä että minusta on aika iso juttu jos täällä on tämän paketin jälkeen jos toteutetaan tämä

ylitse sovitun ajan edustaja heinonen vielä ja sitten siirrytään puheenvuorolistaan

yhdeltäkään työmarkkinajärjestöltä yksittäistä omaa esitystä vaan on pyydetty yhtä yhteistä työntekijöiden ja työnantajien pakettia millä saavutetaan tämä tavoite mikä meidän on saavutettava sen sijaan edustaja lindtman totesi että jos

ja vielä viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja kiuru ja sen jälkeen sitten edustaja keränen meitä on
arvoisa puhemies tänään kyllä ihmetyttänyt tämä että että kokoomuksen siivestä ja en tiedä onko muualtakin on tullut kovasti syytöksiä siihen että me emme aidosti ole suomalaista kilpailukykyä parantamassa ja että me täällä estäisimme toimia me olemme huomauttaneet että tämä kiristyspaketti on sellainen jolla ei synny sellaista pitkäaikaista sopua ja sellaista kilpailukykyä tähän maahan joka kantaisi ja minusta on väärin että syytellään täällä ja osoitetaan ja jopa henkilöidytään näissä kysymyksissä yritetään säilyttää maltti siinä että meillä on sellaiset yhteisesti sovitut pelisäännöt ja luottamus joka vie tätä maata eniten eteenpäin

no niin ja sitten mentiin taas tuohon listaan elikkä edustaja keränen olkaa hyvä

arvoisa puhemies ehkä on vähän viisainta pikkusen rauhoittua ja mennä kirjallisuuden pariin johan ludvig runeberg on kirjoittanut aikanaan kauniisti on maamme köyhä siksi jää jos kultaa kaivannet arvoisa puhemies hyvät edustajat lähihistoriassamme on kyllä ollut aikoja jolloin suomi ei ole ollut köyhä eikä kippee tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun loppu oli sitä aikaa ennen suurta lamaa ja sitten taas uudelleen kymmenkunta vuotta sitten hyvät ystävät tämänpäiväisestä keskustelusta päätellen näyttää siltä että emme ole oppineet näistä ajoista juuri mitään iso osa puheenvuorojen käyttäjistä haluaa näköjään toteuttaa tuon runebergin runon säkeen köyhiä ollaan ja siksi me olemme pieni viisimiljoonainen kansa meidän maaperässämme ei ole öljyä kultaa ja muuta kaivamista olisi mutta emmepä me osaa sitä kunnolla kaivaa emmekä saa sitä myyntiin kun muistellaan yhdeksänkymmentä luvun nousua lamasta me emme voi sivuuttaa nokian ja it alan ratkaisevaa merkitystä siksipä olenkin kysynyt itseltäni mikä oli nokia suomen perusongelma on vientitulojen puute suomalainen tuote ei käy kaupaksi suomella ei ole kilpailukykyä ilman ulkoa tulevia tuloja näin pieni kansa ei pysty ylläpitämään sitä suurenmoista hyvinvointia mikä meillä on ollut ja on myös tänä päivänä arvoisa puhemies sipilän hallitus on on antanut tiedonannon kilpailukykyä vahvistavista toimista uskallan kyllä sanoa että osa tiedonannossa esitetyistä toimenpiteistä varsin kurjia ja niitä olisi pitänyt pystyä välttämään silti ne ovat kuitenkin vain ja vain ensiapua eivätkä ne mitenkään yksin riitä siksi tehohoidoksi mitä suomen kilpailukyvyn hoitaminen vaatii nyt ja myöskin tulevina vuosina arvoisa puhemies en minä pidä kaikista noista toimenpiteistä meitä on täällä varmaan monta jotka eivät pidä näille toimenpiteille olisi vaihtoehto ja sipilän hallitus on sitä odottanut ja toivonut jo moneen kertaan kuten äskeisestä debatistakin kuultiin tarvittaisiin yhteiskuntasopimus jossa niin hallitus kuin yhdessä sopisivat toimenpiteistä joilla estetään tuo lopullinen romahtaminen runebergin sanailemaan köyhyyteen monet meistä toivovat edelleenkin että yhteiseen sopimukseen päästään yhdessä sopimalla on mahdollista paitsi tämä ensiapu myöskin löytää niitä pidemmän ajan askelmerkkejä joilla päästään kestävälle pohjalle arvoisa puhemies palaan tuohon aikaisempaan kysymykseeni mikä nokia oli nokia oli huom suomalaista osaamista ja suomalaista innovaatiota tänään suomalainen tuote ei käy kaupaksi osasyynä on varmastikin tuotteen hinta johon hallitus pyrkii vaikuttamaan näillä toimenpiteillä mutta toisena ja luultavasti suurempana syynä on se että meillä ei ole tarpeeksi maailmalla haluttua myytävää kuuntelin tuossa illan alussa edustaja riitta myllerin puheenvuoroa ja minusta se oli erinomainen puheenvuoro juuri tästä asiasta niinpä arvoisat edustajat minä haluan muistuttaa että runebergin pysyvän köyhyyden uhkasta pääsemme pitemmän päälle vain sillä että suomalaiset ryhtyvät taas innovoimaan innovoimiseen tarvitaan osaamista ja osaamiseen hallitus haluaa panostaa muun muassa digitalisaatiolla koulutuksen uudistamisella ja muilla kärkihankkeilla arvoisa puhemies itse toivon edelleenkin että ainakin osa näistä tiedonannon toimenpiteistä voitaisiin korvata yhteisellä sopimisella

arvoisa rouva puhemies

jälkeen kilpailijamaistamme saksasta tanskasta ja ruotsista tänään julkaistu kilpailukykypaketti on osa loogista kokonaisuutta jonka se muodostaa yhdessä hallitusohjelman suuntaviivojen ja talousarvioesityksen kanssa kaikki nämä toimet tähtäävät suomalaisyritysten kustannuskilpailukyvyn parantamiseen jotta niiden olisi jälleen oikeasti mahdollista kilpailla kansainvälisillä markkinoilla näillä toimilla suomi myös palautetaan maaksi johon ulkomaalaisetkin yritykset haluavat investoida suomesta tehdään taas maa jossa on kannattavaa perustaa yritys tehdä työtä ja palkata uusia työntekijöitä rakenneuudistuksilla haetaan julkiselle taloudelle merkittäviä säästöjä hallitusohjelmaan kirjatut leikkaukset leikkaukset osuvat pitkälti työelämän ulkopuolella oleviin suomalaisiin tämän kilpailukykypaketin toimet taas kurittavat työssä käyviä lisäksi talousarvioesityksessä kohdennetaan kaikkein hyvätuloisimmille erilaisia korotettuja maksuja ja vielä lisää veroja samassa veneessä olemme kaikki kaikki osallistuvat julkisen talouden tilannetta on parannettava jotta yrityksille voidaan antaa kädenojennus kuten tässä kilpailukykypaketissa esitetty sosiaaliturvamaksujen alentaminen hallituksen on myös valvottava että nämä kädenojennukset todella luovat investointeja ja uusia työpaikkoja kela maksujen poisto ja viime vaalikaudella tehty yhteisöveron alennus valuivat kasvaneisiin osinkoihin näin ei saa enää käydä vaan työnantajien on kannettava oma vastuunsa arvoisa puhemies kuten talousarvioesityksessä huomattiin hallitus tukee yrittäjyyttä uudenlaista liiketoimintaa ja vientiä kansainvälistymistä ja vientiä edistävä team finland ja finpro saavat toistakymmentä miljoonaa euroa lisärahoitusta niiden työ parantaa yritysten viennin edellytyksiä muun muassa biotaloudessa puhtaissa ratkaisuissa terveysteknologiassa ja digitaalisessa liiketoiminnassa nämä ovat tulevaisuuden aloja joilla suomi voi olla edelläkävijä arvoisa puhemies kauppataseen alijäämä heikentää kansantalouttamme yksi hätää kärsivistä sektoreistamme on nyt ruuantuotanto maatalouden ahdinko ahdinko on monien tekijöitten summa mutta on huomattava että tällä hetkellä suomeen tuodaan elintarvikkeita kaksi viiva kolme kertaa enemmän kuin mitä onnistumme viemään ulkomaille jos haluamme säilyttää suomalaisen ruuantuotannon keskeisin vaikuttaja siihen on suomalainen kuluttaja mutta jos ainoa kriteeri ostopäätökselle on halvin hinta ei kotimainen puhdas ruoka pärjää kuitenkin suomalaista maitoa ja lihaa ostaessa voimme olla varmoja ettemme saa siitä antibiootti tai hormonijäämiä tai niin kuin kiinassa melamiinia meni pienille lapsille viljat marjat vihannekset ja muut luonnon antimet ovat puhtaassa ympäristössä puhtain menetelmin kasvatettuja suomalaista ruokaa syömällä et menetä terveyttäsi siinä meillä on kansainvälisenkin tason kilpailuvaltti jos vain sitä osaamme hyödyntää tätähän edellisessä puheenvuorossa edustaja keränen peräänkuulutti kyllä meillä on myytävää liika byrokratia on suuri kasvun este tai ainakin merkittävä hidaste monelle yritykselle myös maataloussektorilla oma byrokratiamme tukahduttaa monia lupaavia bisneksiä jo alkuunsa kuvaava esimerkki on sastamalainen kalayrittäjä joka oli saanut kaupat tehtyä kiinalaisten kanssa kaikki puitteet kiinan vientiä varten olivat kunnossa yhtä lukuun ottamatta yrittäjä tuskaili vientilupiensa kanssa viranomaisten byrokratiaviidakossa vaikka kyse saattaa olla miljoonien kasvusta on selvää että viennin aloittamisen tulisi olla joustavampaa ei voi olla niin että jokaisen vientiin aikovan pitää olla lakimies tai virkakoneiston asiantuntija arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on turhien normien perkaaminen ja sääntelyn järkeistäminen myös keskustan eduskuntaryhmä ja koko puoluekenttä paiskivat töitä tämän tavoitteen eteen

polveilevaa keskustelua on käyty paria asiaa haluaisin kommentoida mitä tässä tänään on keskusteltu sakn edustajat anteeksi sdpn edustajat hurskastelivat ääni väristen tuossa päivällä sitä että sopimusvapaus menee nyt näiden hallituksen esitysten myötä ja yleissitovuus ja niin edelleen on on niin kuin pop juttu ja siitä pitää pitää kiinni tähän on kyllä pakko todeta ääneen että suomalaisen pienyrittäjän näkökulmasta ja sanon tämän yli viidentoista vuoden yrittäjäkokemuksella

kyllä kyllä sillä tavoin tällä niin sanotulla vasemmiston sopimusvapaudella yrittäjiä sidotaan ja pakotetaan tekemään asioita mutta nyt kun saatiin yksi opposition edustajakin saliin paikalle niin tahtoisin jotain positiivistakin sanoa sanoa ja kehua nimittäin mielestäni edustaja ihalainen puhui aiemmin päivällä viisaita sanoja ne kannattaa kaikkien meidän kuunnella ja pohtia niitä kun hän puhui siitä että

kun he joustavat työnantajan toiveiden mukaisesti yhteistyössä tämä oli minun mielestäni kyllä edustaja ihalaiselta suurta viisautta ja toivon että hallitus ottaa nämä sanat pohdittavakseen kun näitä asioita eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa nyt illan aikana monta kertaa tuotu esille sitä että tämä on ehdotonta että on vain yksi oikea vaihtoehto minun mielestäni on epärehellistä sanoa tässä prosessissa että ei olisi tilaa muille vaihtoehdoille ja sen takia halusin vielä tämän puheenvuoron käyttää keskustelussa on useaan kertaan väitetty että vaihtoehdoille ei olisi sijaa eli hallitus ei antaisi tilaa jollekin muulle vaihtoehtoiselle ratkaisulle saavuttaa tätä viiden prosenttiyksikön kustannuskilpailukyvyn parannusta

he etsisivät näitä ratkaisuja jos on tällaisia vaihtoehtoja joita voidaan lainsäädännöllä muuttaa ja tehdä tästä paketista vielä oikeudenmukaisempi eri työntekijöiden kesken eri alojen kesken niin minun mielestäni ne ovat erittäin tervetulleita ja näin olen ymmärtänyt että myös pääministeri sipilä on kertonut niitä voidaan esittää ei hallitus ole kiveen hakannut kuin tavoitteen ei siis keinoja tavoite on se että meidän pitää tätä noin viidentoista prosentin eroa kilpailukyvyssä keskeisiin verrokkimaihin saada kiinni ja siinä yhtenä palasena on tämä viiden prosenttiyksikön kustannuskilpailukyvyn parannus jota tänään käsittelemme sen jälkeen vähintäänkin yhtä tärkeä on maltillinen palkkaratkaisu jolla saavutettaisiin tuo toinen viisi prosenttia sen takia itse toivon että tässä löytyy

se viisi prosenttia joka tulisi yrityksistä minne luodaan nyt sitten kasvun edellytyksiä muun muassa paikallista sopimista lisäämällä viiden prosenttiyksikön kustannuskilpailukykyparannus on se mistä siis ei ole syytä tinkiä keinoista pitää voida keskustella viisi prosenttia viisi prosenttia viisi prosenttia viisi plus viisi plus viisi malli on maamme kilpailukyvyn kannalta välttämätön työpaikkojen kannalta välttämätön itse uskon sitä toivoo myös jokainen tällä hetkellä työttömänä oleva ihminen että se oma työpaikka syntyisi että me saisimme tähän maahan lisää työpaikkoja ja myös monet ketkä ovat peloissaan siitä säilyykö oma työpaikka tulevaisuudessa näillä toimilla myös sitä tehdään jos tässä onnistumme yhdessä sopien yhdessä neuvotellen toivottavasti hallituksen ja opposition kesken mutta ennen muuta työntekijä ja työnantajapuolien kesken neuvotellen niin hallitus on luvannut kotimaisen ostovoiman vahvistamiseksi kaksituhattaseitsemäntoista vielä yhden miljardin työn verotuksen kevennyksen ja sekin lisäisi työllisyyttä merkittävällä tavalla minun mielestäni se on ehdottomasti tavoiteltava päämäärä myös

myös eri alan työntekijöihin ne pitää tässä lainvalmistelussa huolellisesti käydä läpi vielä on siis aikaa tuoda vaihtoehtokin pöytään ja itse toivonkin että ratkaisu syntyy työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopien ratkaisuun on tällöin paljon enemmän työkaluja työkalupakissa ja myös niin että se ottaa huomioon erilaiset alat erilaiset työntekijät naiset ja miehet tasapuolisesti niin että me kannamme

kuitenkin kustannetaan tämän maan hyvinvointipalveluista valtaosa arvoisa puhemies itse siis ehdottomasti odotan että tällaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee niitä voi tulla oppositiolta niitä voi tulla hallituspuolueilta mutta ennen muuta itse odotan niitä työmarkkinajärjestöiltä enkä yksittäisiltä työmarkkinajärjestöiltä vaan vaan yhteistä esitystä jolla tähän yhteiseen tavoitteeseen päästään

arvoisa rouva puhemies

tekemään niin kuin urheilussa lämmittelemättä ja valmistautumatta voivat mennä polvet tai nilkat rikki minkä jälkeen eteneminen tulee olemaan vähän tuskallista ja vaikeaa ja nyt näitä viimeisiä mutkia kuunnellessa tuntuu hieman tältä ihmisille on luotu epävarmuutta ensin rankoilla leikkauksilla pienituloisille niin eläkeläisille lapsiperheille opiskelijoille kuin työttömille sen jälkeen kurituksen kohteena olivat pienipalkkaiset työntekijät hallitus on myös mennyt semmoisille alueille jotka sille eivät kuulu perinteisesti ja toivottavasti eivät myöskään tulevaisuudessa eivätkä nyt kuten lomat sairausajan korvaukset palkkojen lisät jotka sittemmin nyt lomarahojen leikkauksiksi yhä edelleen päivän keskustelun jälkeen jäi minulle vähän epäselväksi kenelle kaikille sitten lomarahat tulevaisuudessa tulevat tai eivät tule suomen vahvuus on ollut kolmikanta joka edellisellä kaudella konkretisoitui työllisyys ja kasvusopimukseksi josta maltillisesta palkkaratkaisusta on siis vuosi vielä jäljellä ja silti jo nyt työntekijäjärjestöt ovat olleet valmiit jopa nollakorotuksin tulemaan hallitusta vastaan tekemällä oman vastaantulonsa mutta työnantajajärjestöille tämä ei tunnu riittävän kun hallitus on lupaamassa kuitenkin jo etukäteen palkkojen alennuksia ongelma on tietysti jo lähtökohdassa kun katsotaan noita vmn omia arvioita täällä puhuttu viidenkymmenen viiva seitsemänkymmenentuhannen uuden työpaikan luominen ei ole mitenkään varmaa dynaamisista vaikutuksista meillä on ikävät muistikuvat aiemmilta kausilta jotenka sitä tavoiteltua työpaikkamäärän lisäystä ei nähtävästi ole kuitenkaan tulossa enemmänkin tässä on pelkona se että kun ihmisten ostovoima vähenee niin työpaikat vähenevät työttömyys lisääntyy minkä jälkeen myöskin valtion kustannukset kasvavat työttömyyden hoitona demareitten mielestä olisi voinut ajatella enemmänkin niin että nykyisellä sillä samalla palkalla saataisiin enemmän tuotteita enemmän palveluita pystyttäisiin tekemään enemmän niin että vähemmällä palkalla tyydyttäisiin vain nykyiseen mitä tällä hetkellä tehdään tämä olisi mahdollista saavuttaa sillä työn tuottavuus koostuu monesta asiasta joista monet tutkimukset ja selvitykset ja käytännön käytännön elämä ovat osoittaneet että parempaa tuottavuutta saadaan parantamalla osaamista työhyvinvointia johtamista innovaatioita ja luottamusta jos kyse oikeasti olisi vain siitä kustannuksesta mikä tulee työnantajille ja yrityksille niin olisi ehkä kannattanut arvioida noin kahden pilkku viiden miljardin euron kädenojennuksen vaikutukset jotka on ensin annettu kela maksun poistona sitten yhteisöveron alennuksena ja nyt luvattuna sote maksun alennuksena mikä on ollut näiden vaikutus työllisyyteen tai investointeihin tällä hetkellä vaikutus on ollut negatiivinen

ei uusia työpaikkoja vaan enemmän työttömyyttä ei uusia investointeja ongelma on se että nämä toimet eivät vastaa siihen ongelmaan johon niillä sanotaan vastattavan sillä viennin ongelmat

pelastu pienipalkkaisten julkisen puolen työntekijöiden palkkoja kurittamalla toimet ovat ihan toisenlaisia jos palkkoja ajatellaan niin jos katsoo saksan tai ruotsin palkkoja joihin täällä verrataan niin siellä palkkataso on kuitenkin korkeammalla kuin suomessa ja meillä tykan kautta työllisyys ja kasvusopimuksen kautta työntekijät ovat osallistuneet jo nyt muutaman vuoden näihin talkoisiin no nyt sitten syyllisyyttä minun monet ystäväni kunnallisen ja julkisen työntekijäpuolen puolella omista lomistaan lomarahoistaan sairauspäivärahoistaan kaikesta tästä se on minun mielestäni väärin ja vielä on arvioitava puheenjohtaja se kuinka paljon tässä on perustuslain tai kansainvälisen ilo sopimuksen vastaisia toimia

arvoisa rouva puhemies käyty pitkä keskustelu kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi on herättänyt erittäin mielenkiintoisia mielipiteitä edustaja paatero äsken todisteli että on pitkään verrytelty eikä suoritusta kuulu tai paremminkin niinpäin että onko liian äkkiä lähdetty liikkeelle voi sanoa että tässä on pääministeri sipilän hallitus jo hallitusneuvottelujen aikana käynnistänyt tämän yhteiskuntasopimusneuvottelun

varmaan kaikki tunnustamme istutaan sitten salin oikealla puolella tai vasemmalla tai peräti keskellä luottoluokituksemme on tarkkailussa tällä hetkellä ja jos sieltä tulee prosentinkin nousu kuten sanottua miljardi menee suomen valtiolta lisää rahaa korkomenoihin mitä myrkkyä se on esimerkiksi tässä kaupungissa asuntovelallisille sen pahempaa myrkkyä lapsiperheille ei olekaan kuin kuin jos lähtisi korko nousemaan sen kanssa ei auta edes opposition leikkiä jos on vastuullinen oppositio

jos emme tätä oiretta tunnista katsokaamme meidän vientitilastoja olemme menossa alamäkeen koko ajan se lienee se paras indikaattori miten suomen kansantalous tällä hetkellä jaksaa siksi hallituksen esitys kilpailukykyä parantavista toimista ei voisi tulla parempaan aikaan nyt ovat ne viime hetket ja nyt ei enää ole kerta kaikkiaan verryttelyn aika ei sitten yhtään yhteiskuntasopimusta on on väännetty ja väännetty ja on kyllä nyt tässä synnyttävä tai sitten tässä hommassa menee uskottavuus ja toivon omalta osaltani todella hartaasti että kaikki työmarkkinaosapuolet ottavat tämän vakavasti ja syntyy yhteinen kattava sopimus tähän me tarvitsemme joka ainoan järjestön joka ainoan suomalaisen ja ennen kaikkea sen yhteisen hengen että me nostamme suomen suosta tämä ei nouse tappelemalla eikä verryttelemällä vaan tekemällä

jos katsomme sitten vähän historiaa miksi tämä kilpailukyky tarvitsee parannusta ja millä keinoilla yhteiskuntasopimus on siinä varmasti paras keino mutta katsotaanpa esimerkiksi vuotta kaksituhattakaksi kun suomi liittyi euroon

devalvaatiomahdollisuudestahan silloin ei saanut edes puhua elikkä silloinhan kiellettiin se että meidän sisäiset kustannuksemme voisivat nousta nythän me käymme sitä keskustelua kun kustannukset ovat nousseet ja devalvaatio ei ei ole enää mahdollinen arvoisa puhemies meidän on on nyt itse tehtävä tämä devalvaatio sisäisesti se ottaa tässä koville mutta muuta vaihtoehtoahan meillä ei enää ole

työttömyysaste on kuusi pilkku kolme viiva kuusi pilkku neljä prosenttia vienti vetää hyvin ja valtion velanotto ensi vuonna on ruotsissa hieman alle miljardi euroilla mitattuna ruotsilla menee ruotsilla menee todella hyvin ja ne ne tekevät hyvää tulosta mutta siellä valtiossa ei vatuloida siellä tehdään hallitusohjelman keinot ovat aivan oikeat kulut on saatava kuriin ja kilpailukyky kuntoon lopuksi arvoisa puhemies nostan vielä esille sen mitä sipilän hallituksen esittämät keinot oikeasti ovat kun suomi oli taloussuossa yhdeksänkymmentä luvun alussa edellisen kerran markka devalvoitiin neljätoista prosenttia silloin viidestoista päivä marraskuuta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ja kun markka päästettiin kellumaan kahdeksas päivä syyskuuta yhdeksänkymmentäkaksi silloin markka devalvoitui kahdellakymmenelläseitsemällä prosentilla eli devalvaation yhteisvaikutus oli neljäkymmentäyksi prosenttia se oli senaikaisille suomalaisille ihmisille todellinen matokuuri se on näihin meidän päiviemme tapahtumiin verrattuna lastenleikkiä kun otamme vähän historiasta perspektiiviä tähän hommaan niin toivoisin että oppositiokin tässä asiassa tulisi niin sanotusti järkiinsä ja palaisi realismiin

arvoisa puhemies edustaja paatero otti äsken esiin aiempien aiempien muutosten dynaamiset vaikutukset hän mainitsi muun muassa kela maksun poiston ja tehdyn yhteisöveron alennuksen on toki totta että suomen työllisyystilanne on erittäin heikko ja on koko ajan heikentynyt tässä menneiden vuosien kuluessa mutta on kuitenkin huomioitava myös se että olemme kärsineet pahasta lamasta jo seitsemän vuotta ja ja nämä lamaan johtaneet tekijät eivät ole pelkästään suomesta riippuvaisia esimerkiksi tämän yhteisöveron jälkeen on biotalouden alalle saatu erittäin merkittäviä investointeja kysymys kuuluukin nyt mikä olisi taloutemme tila ja työttömyysasteemme ellei näitä hyvin merkittäviä muutoksia olisi lainkaan tehty osaisiko edustaja paatero vastata tähän kysymykseen

arvoisa

mistä on puhuttu ja viiden prosentin kilpailukykyhyppy meillä on semmoinen tilanne että jonkin tutkimuksen mukaan seitsemänkymmentä prosenttia yrityksistä olisi lähdössä suomesta pois lähtee taikka sitten osa tietysti ei pysty lähtemään ne kuolevat paikalleen jos jotakin ei tehdä meiltä on lähtenyt vuoden jälkeen kaksikymmentä viiva kolmekymmentä miljardia vientiteollisuudesta pois ja tämä on saatava takaisin jos me haluamme pitää tällä tasolla missä se nyt on me elämme kaksoisvajeessa elikkä aikaisemmin varmasti tämän julkisen puolen kustannukset on korjattu kauppataseen ylijäämällä nyt ollaan alijäämässä vienti sakkaa tähän täytyy saada muutos ja sitten näitä tutkimuksia on tehty joita oppositio on kovasti tuossa viljellyt viime kaudella niistä puhuttiin yksi tutkimus oli siitä kuinka suomi on

hintakilpailukyvyltään yksi maailman johtava maa ja mitä siinä tutkittiin aids sitten oli mikäs se moskiitto malaria terveydenhuolto ja koulutus terveydenhuolto ja koulutus koskettavat meitä mutta aidsia ja malariaa ei kovin paljon täällä ole jos tämmöisiä tutkimuksia tehdään se vientiteollisuuden se taistelu käydään jossakin muualla kuin malariassa ja näissä näitä on turha tuoda pöytään sitten vielä jatkan siitä edellisestä puheenvuorostani jonka käytin puhuin sahateollisuudesta sen vientitulot ovat suomelle yksi pilkku viisi miljardia suurin piirtein jos saadaan viiden prosentin kilpailukykyhyppy se tarkoittaa miljoonaa tällä hetkellä moni saha on lomauttamassa porukkaa jos tämä seitsemänkymmentäviisi miljoonaa saataisiin siihen niitä lomautuksia ei olisi kumpiko on parempi aina kun näitä lomautuksia tehdään ja teollisuus pysähtyy menetetään markkinoita sekin on otettava huomioon sinne astuu joku toinen ja tuo omat palikkansa sinne tämä pitää ottaa kanssa huomioon arvoisa rouva puhemies tulevien selluinvestointien markkinoille tuoma lisätukkien määrä pystytään sahaamaan nykyisillä laitoksilla siis jatkan edellistä puheenvuoroani jonka käytin tässä tuottavuutta pystyttäisiin nostamaan nykyisestä ja investointejakin tarvittaisiin pullonkauloja avaamaan uusien investointien myötä teollisuuden raaka ainehuollon varmistaminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää hallituksen kärkihankkeissa tuodaan esiin täsmätoimenpiteitä puun markkinoille saamiseksi näitä ovat muun muassa sukupolvenvaihdoksen edistäminen ja metsä ja ja yrittäjävähennyksen lisääminen hallitusohjelmassa on euron panostus infraan kuljetusväylien alempia tieverkkoja myöten pitää olla kunnossa jotta puu saadaan metsästä jalostukseen suomalaisen teollisuuden kuljetuskustannukset on pidettävä kurissa on kohtuutonta että kuljetuskustannukset keski eurooppaan ovat ruotsalaisiin verrattuna kahdeksan viiva viisitoista euroa kalliimmat kuutiometriä kohden dieselveron palautus raskaalle kalustolle olisi oiva keino tukea vientieuroja tuovaa teollisuutta niin ikään satama ja väylämaksuja tulisi alentaa ja tästä kiitos myös edustaja rinteelle joka on tuonut esille oppositiosta tätä näkökulmaa sielläkin on huomattu tämä mutta meillä on vielä semmoinen tilanne tällä alueella että keski eurooppaan verrattuna on jäänmurtajakustannukset niitä ei siellä ole ja näitä kaiken maailman rikkidirektiivejä ollaan säätämässä tänne nämä ovat rasitteita suomalaiselle teollisuudelle

arvoisa rouva puhemies edustaja saviolle yhteisöveron alennuksista en tiedä tutkimusta etukäteen olleen mutta kela maksun poistosta oli tehty selvitys sitä oli testattu pohjois suomessa kuinka monta työpaikkaa saadaan lisää sillä että paikallisesti otettiin kela maksu yrityksiltä pois lopputulos oli nolla yhtään ei tullut ja tämä tietäen se laajennettiin koko suomeen jotenka oletettavaa on että se työttömyysmäärä olisi ihan sama on sitä tai ei mutta se on tullut hyväksi yrityksille eikä siinä mitään se oli silloisen porvarihallituksen linja edustaja hoskoselle siitä mitä on pielessä tai että että verryttelemällä ei parane kyllä jos kuuntelen mielenosoituksia jotka ovat tässä hallituksen alkumetreillä olleet viikoittaisia helsingissä mannerheimintiellä ja rautatieasemalla siellä ovat olleet opiskelijat siellä ovat olleet eläkeläiset siellä ovat olleet lapsiperheet ja siellä on ollut kolmekymmentätuhatta palkansaajaa